ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentä asian käsittely keskeytettiin seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt siirrytään pääluokkakohtaisiin äänestyksiin ensimmäisenä pääluokka kaksikymmentäyksi eli

kaksikymmentäkolme valtioneuvoston kanslia

mykkäsen ehdotus kolme essayahin ja vilhelm junnilan samansisältöiset ehdotukset neljä ja viisi koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään sari essayahin ja vilhelm junnilan ehdotuksista neljä ja viisi kai mykkäsen ehdotusta kolmeen vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan

arvoisa puhemies tämä tuntuu surkuhupaisalta täällä leviää vuosi vuodelta pääluokka toisensa jälkeen edustaja seuraa toistaan kertoakseen asian jolla ei ole mitään poliittista merkitystä pyydän että eduskunnan johdossa keskityttäisiin miettimään sitä onko tämän tavan yleistyminen eduskunnan toiminnan kannalta sen luotettavuuden ja uskottavuuden nimissä kuinka perusteltua tämä antaa mahdollisuuden myöskin sille että äänestetään toisella tapaa ja sitten selitetään vaalipiirissä että minä tarkoitinkin äänestää toisin ei ole parhaan parlamentarismin periaatteiden mukaista tämänkaltainen jatkuvasti lisääntyvä ja yleistyvä korjausten esittäminen ja ja tässä suhteessa ehdotan että eduskunnan johdon puitteissa keskitytään miettimään tämän

esitellään työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka pääluokan yleiskeskusteluun varataan tässä vaiheessa yksi tunti

arvoisa puhemies

joo jatkakaa
valiokunta pitää tärkeänä toimintamenojen lisäystä jolla parannetaan yksilöllisiä palveluja ja yhteistyötä työnantajien kanssa saadun selvityksen mukaan työttömien määräaikaishaastattelut tehostavat palveluihin ohjautumista sekä edistävät aktivoitumista ja työllistymistä valiokunta katsoo että haastatteluja tulisi kohdentaa nykyistä tarkemmin asiakkaan palvelutarve huomioiden valiokunta katsoo että suunnitelluille työllisyyden kuntakokeiluille tulee varmistaa riittävät henkilöstöresurssit ja huomioida aiemmasta kuntakokeilusta saadut kokemukset valiokunta korostaa erityisesti selkeää työnjakoa kuntien ja te hallinnon välillä ja painottaa että työnantajille tarjottavat työvoima ja yrittäjyyspalvelut tulee pitää hyvällä tasolla arvoisa puhemies kilpailu ja kuluttajaviraston toimintamenoista momentilta yksi nolla kuusi vähennetään viisikymmentäneljä toimeenpanoon varattu euroa koska esitystä ei ei ehditä käsitellä talousarvioesityksen vaatimassa aikataulussa valiokunta lisää momentille kolmekymmentäkaksi nolla yksi neljäkymmentä valtionavustukseen kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille kolmesataatuhatta euroa summasta osoitetaan viexpon vientihankkeiden edistämiseen sataviisikymmentätuhatta euroa sekä suomalais ruotsalaisen kauppakamarin ruotsiin suuntautuvan viennin edistämiseen sataviisikymmentätuhatta euroa valiokunta myös lisää momentille kolmekymmentäkaksi nolla yksi neljäkymmentäyhdeksän vtt oyn toiminnan valtionavustukseen satatuhatta euroa kvanttitietokoneen rahoituksen arvoisa puhemies luvun kolmekymmentäkaksi piste kaksikymmentä uudistuminen ja vähähiilisyys määrärahoiksi esitetään noin yhdeksänsataakaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa valiokunta tukee kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa siirtymistä edistäviä toimenpiteitä ja toteaa että tarvittavien investointien suuren koon vuoksi tulisi rahoituksen osalta lisätä kansainvälistä ja eu yhteistyötä valiokunta katsoo että suomen olisi mahdollista ottaa aktiivinen rooli liikkeellepanijana valiokunta myös soisi energiatehokkuuden kehittämisen saavan tulevaisuudessa enemmän painoarvoa ja ja panostuksia momentille neljäkymmentä tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnan tukemiseen esitetään noin kaksisataayhdeksänkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa business finlandin kautta jaettava tki rahoitus kasvaa arviolta neljäkymmentäyhdeksän miljoonaa euroa valiokunta pitää myönteisenä että uudistumista ja elinkeinokeinoelämän monipuolistumista tuetaan vahvistamalla kansainvälisesti kilpailukykyisten innovaatiokeskittymien ja ekosysteemien muodostumista suomeen niissä on tärkeää olla mukana erikokoisia ja eri kasvuvaiheissa olevia yrityksiä korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia arvoisa puhemies julkisten työvoima ja yrityspalveluiden momentille kolmekymmentäkaksi kolmekymmentä viisikymmentäyksi esitetään miljoonaa euroa momentille sisältyvät palkkatuen määrärahat kasvavat ensi vuonna kymmenen miljoonaa euroa valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen että viisikymmentäviisi viiva kuusikymmentäneljä vuotiaiden työllisyysaste on suomessa pohjoismaiden alhaisin valiokunta pitää myönteisenä että palkkatukea on tarkoitus kohdentaa pitkään työttömänä olleille osatyökykyisille ja ikääntyneille valiokunta korostaa että palkkatukimäärärahat tulee jatkossa saada tehokkaampaan käyttöön ja että tuen vaikutuksista tarvitaan lisätietoa lisäksi valiokunta tukee työvoimakoulutusten kehittämistä yrityslähtöiseen suuntaan sekä näkee mahdollisuuksia esimerkiksi oppisopimusjärjestelmän tehokkaammassa ja joustavammassa käytössä arvoisa puhemies valiokunta katsoo että työperäisellä maahanmuutolla on kasvava merkitys työvoiman saatavuudelle ja painottaa että ulkomaalaistaustaiset opiskelijat ovat korkeasti koulutettua työvoimaa joiden osaaminen tulisi ottaa suomessa käyttöön

nolla kolme maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämisen määrärahat nousevat kahteentoista valiokunta katsoo että jo maassa olevien maahanmuuttajien työllistymiseen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota valiokunta katsoo kotoutumiskoulutuksen olevan avainasemassa kielitaidon oppimisessa ja työllisyyden edistämisessä sekä painottaa kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuuden selvittämistä ja seuraamista arvoisa puhemies tässä pääluokan kolmekymmentäkaksi esittely lyhyesti

arvoisa puhemies ensimmäiseksi haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa ja sen työ ja elinkeinojaostoa hyvästä ja rakentavasta talousarvion valmistelusta valiokunta on mietinnössään nostanut esille tärkeitä työllisyyteen ja kotouttamiseen liittyviä havaintoja kuten työperäisen maahanmuuton merkityksen työvoiman saatavuudelle oleskelulupaprosessin hitauden yksilöllisten palveluiden tarpeellisuuden ja vahvistamisen merkityksen osatyökykyisen työllisyyden parantamisen kotouttamiskoulutuksen tärkeyden sekä työllisyys ja innovaatiopolitiikan tärkeän yhteyden ovat kaikki tärkeitä teemoja hallitus panostaakin niin ensi vuonna kuin koko vaalikauden ajan kaikkiin näihin kokonaisuuksiin hallituksen tavoitteena on mahdollistaa sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta vastuullani olevilla työllisyys kotouttamis ja kilpailupolitiikan toimenpiteillä onkin merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa vaikka tämä oma taipaleeni nyt työministerinä on vielä lyhyt edeltäjäni työministeri timo harakan harakan toimesta on puolen vuoden ajan tehty määrätietoisesti töitä kansakuntamme hyvinvoinnin eteen olemme päässeet hyvään vauhtiin uudistusten tiellä olemme sopineet useista työllisyyskehitystä parantavista toimenpiteistä lukuisat näistä pureutuvat juuri niihin tärkeisiin teemoihin joita valtiovarainvaliokunta on mietinnössään nostanut esille lisäksi valmistelussa on lukuisa joukko uusia työllisyyttä parantavia toimenpiteitä talouskasvumme ja sitä kautta työllisyyskehityksemme on viime vuosina ollut hyvää vuonna kaksituhattakaksikymmentä työllisyysasteen arvioidaan olevan seitsemänkymmentäkolme prosenttia työttömyysasteen arvioidaan laskevan kuuteen pilkku kolmeen prosenttiin viimeisimpien suomen pankin julkaisemien julkaisemien ennusteiden mukaan talouskasvu olisi vaimenemassa ja työttömyysasteen lasku pysähtyisi väliaikaisesti eikä työllisyys olennaisesti suhdanteiden mukana kasvaisi valtiovarainministeriön uusi ennuste puolestaan tulee ihan näinä hetkinä hallitus on asettanut kunnianhimoisen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen hallituksen aktiivisilla toimilla me lähestymme askel askeleelta tätä tavoitetta meidän on kyettävä aiempaa paremmin tarjoamaan yksilöllisiä palveluita osallistamaan työmarkkinoille osatyökykyisiä vaikeammin työllistyviä nuoria ikääntyviä ja maahanmuuttajataustaisia sekä huolehtimaan työperäisestä maahanmuutosta samaan aikaan tarvitsemme laajan kirjon toimenpiteitä ja niiden pitää olla vaikuttavia vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesitys sisältää riittävät määrärahapanostukset kaikkiin päättämiimme uusiin työllisyyspolitiikan toimenpiteisiin julkisten työvoima ja yrityspalveluiden määrärahat kohoavat kahteensataanseitsemäänkymmeneenkolmeen miljoonaan euroon joka on kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa kokonaisuudessaan työllisyysmäärärahoilla arvioidaan saavutettavan noin kolmenkymmenenkuuden prosentin aktivointiaste asiakaslähtöisyys ja yksilölliset palvelut ovat kun tavoittelemme seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta siksi te toimistojen resurssien on oltava riittävällä tasolla

rahoituksen kasvu mahdollistaa riittävät henkilöstöresurssit ja aiempaa yksilöllisemmät palvelut varmistamme myös sen että kuntakokeilut on resursoitu riittävästi ja työnjako kuntien ja te toimistojen välillä on selkeä selkeä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja työmarkkinoiden kohtaanto ongelmien helpottamiseksi käynnistettävään käynnistettävään kansainvälisen rekrytoinnin ohjelmaan panostamme ensi vuonna muun muassa lisäämällä business finlandin ja te toimistojen resursseja sekä vakiinnuttamalla vakiinnuttamalla talent hub toimintamallin työ ja elinkeinoministeriö ja sisäministeriö ovat myös valmistelleet yhteistyössä työperäisen maahanmuuton hallinnon siirtämisen sisäministeriöstä työ ja siirto tapahtuu ensi vuoden alussa ja ja onkin tärkeää että eri ministeriöiden ja tähän kokonaisuuteen liittyvien toimijoiden välistä yhteistyötä pyritään nyt syventämään entisestään työllistyminen on tavoitteena myös kotouttamisen alusta alkaen onnistuneilla kotouttamistoimilla vastaamme kasvavaan kasvavaan työvoiman tarpeeseen kotouttamisen resursseja vahvistetaankin merkittävästi maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen edistämisen määrärahat ovat yli kaksitoista pilkku viisi miljoonaa euroa joka on yksitoista miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa muutos on siten merkittävä ja mahdollistaa nyt kokonaisuuteen panostamisen aivan uudella lisäpanostuksia kohdennetaan muun muassa kuntien moniammatilliseen osaamiskeskustoimintaan maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalveluihin sekä työelämän monimuotoisuusohjelman toteuttamiseen toimivat markkinat ja kilpailullisuus luovat kasvua ja lisäävät tuottavuutta hallitusohjelman mukaisesti vahvistamme myös kilpailu ja kuluttajapolitiikan resursseja kilpailu ja kuluttajaviraston määrärahat vuoden kaksikymmentä tasossa ovat kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin aiemmin ja ne mahdollistavat uskottavan kilpailuvalvonnan vahvistamisen lopuksi vielä lyhyesti muutamista valmistelussa olevista toimista työllisyyden ministeriötyöryhmä alatyöryhmineen alatyöryhmineen jatkaa viime kesänä hyvin käynnistynyttä työtä kuntakokeiluun on valittu kaksikymmentä kuntaa jatkovalmisteluun uudistamme palkkatuen ja lisäämme sen käyttöä laitamme toimeen osatyökykyisten työkykyohjelman käynnistämme myös rekrytukikokeilun vuoden kaksikymmentä jälkipuoliskolla edistämme työvoiman ulkopuolella ja heikossa työmarkkina asemassa olevien maahanmuuttajien työllistymistä laajentamalla maahanmuuttajien moniammatillisten osaamiskeskusten toimintaa samoin panostamme lisää maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelupisteisiin

arvoisa herra puhemies haluan myös omasta puolestani kiittää jaostoa hyvästä hyvästä yhteistyöstä ja kiitoksen sananen myös niistä lisämäärärahoista joita valiokunta on mietinnössään osoittanut työ ja elinkeinoministeriön pääluokkaan ne lisäyskohteet viexpon vientihankkeet suomalais ruotsalaisen kauppakamarin ruotsiin suuntautuvat vientihankkeet ja vttn kvanttitietokoneen rahoituksen hankinta ovat hyviä ja osuvia kohteita valiokunta on mietinnössään nostanut esille lukuisia kestävän kasvun kannalta tärkeitä teemoja kuten ulkomaisten investointien tärkeyden elinkeinorakenteen uudistamisen välttämättömyyden siirtymisen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tärkeyden hallitusohjelma perustuu kestävän kasvun tavoitteisiin tämä edellyttää elinkeinoelämän uudistumista kasvua ja vahvaa kansainvälistymistä kuten hyvin tiedämme olemme saaneet nauttia varsin hyvistä talouskasvun vuosista näkymät tuleville vuosille eivät valitettavasti ole niin valoisat kuin mihin olemme tottuneet talouskasvun arvioidaankin jäävän ensi vuonna prosentin tuntumaan mitä vahvistaa juuri julkistettu vmn ennuste olemme aina saavuttaneet parhaat tulokset yhdessä toimien joka puolella suomea siksi onkin nyt erityisen tärkeää puhaltaa yhteen hiileen ja huolehtia siitä että yhteiskuntamme rattaat jatkavat pyörimistään me kaikki hyödymme siitä turha vastakkainasettelu ja riitely eivät ole suomen ja sen kansalaisten on paljon vahvuuksia minkä johdosta voimme menestyä kansainvälisen osaamisen ja innovaatioiden kärkimaana olemme pystyneet takaamaan yrityksille ja muille toimijoille ennustettavan ja vakaan toimintaympäristön joka mahdollistaa hyvän pohjan uusille kasvuaihioille ja tähän meidän tulee pystyä myös jatkossa hallitus on päättänyt lukuisista uudistuksista jotka ruokkivat positiivista talouskasvua tekemämme valinnat ja lisäpanostukset näkyvät vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetissa panostamme kansainvälistymiseen sekä tutkimus kehitys ja

finland on työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla keskeinen toimija yritysten uudistumisen kasvun ja kansainvälistymisen polulla lisäämmekin business finlandin avustusmuotoista rahoitusta kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla
tavoitteena on askeltaa kohti neljän prosentin bkt tavoitetta viime vuosiin jatkuneen laskun vastapainoksi yrittäjyyden edellytyksistä meidän on huolehdittava yrittäjyydellä on keskeinen rooli kasvutavoitteissamme meidän on huolehdittava siitä että yrityksillä on käytettävissään riittävästi osaavaa työvoimaa ja yritysten toimintaympäristö on investointi ja kansainvälistymismyönteinen olemmekin valmistelemassa yrittäjyysstrategiaa jonka tavoitteena on kannustaa erityisesti pk yrityksiä kasvuun ja monipuolistaa elinkeinorakennetta hallituksen tavoitteena on että kenenkään yrittäjän ei tarvitsisi epäröidä työllistämistä investointeja ja riskinottoa strategian toimeenpano käynnistyy ensi

yritysten kasvutavoitteita vauhditamme käynnistämällä kansainvälisen kasvun ohjelman kokonaisuuteen kohdennetaan vaalikauden aikana yli yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa josta reilut kuusitoista miljoonaa euroa ensi vuonna kasvuohjelman kautta tehostamme osaavan työvoiman saatavuutta suomeen käynnistämme kansainvälisen rekrytoinnin toimintamallin lisäämme business finlandin resursseja kansainvälisten osaajien houkutteluun ja vahvistamme business finlandin ulkomaanverkostoa panostamme alueitten talent hub toimintaan ja käynnistämme alueellisten pk yritysten kasvuohjelman suomella ei ole yksinkertaisesti varaa siihen että alueemme eriytyvät maamme elinvoimaisuus mitataan kokonaisuutena meidän on tuettava alueita ja kaupunkien kestävää kasvua ja elinvoimaisuutta vahvistamme sopimuksellisuutta alue ja kaupunkikehittämisessä sopimalla ja yhdessä tekemällä saavutamme toiminnalle aiempaa paremman vaikuttavuuden ensi vuodelle sopimusperusteiseen yhteistyöhön ja alueiden kehittämiseen on varattu kaksikymmentä ja tämä kaksikymmentä miljoonaa euroa on enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa lopuksi lyhyesti ilmastonmuutoksesta tiedämme haasteen suuruuden mutta muistutan myös sen mahdollisuuksista muun muassa vähähiilisyys sekä bio ja kiertotalous ovat aloja joilla meillä on ainutlaatuista osaamista jo nykyisin sekä syntyvillä yrityksillä valtava potentiaali menestyä kansainvälisesti suomalaiset ratkaisut ovat vastauksia ilmastonmuutoksesta johtuviin haasteisiin ensi vuonna panostamme

lisää vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen kivihiilen käytöstä luopumista kannustamme tulevien kolmen vuoden aikana yhdeksänkymmenen miljoonan euron lisävaltuudella josta ensimmäinen kolmekymmentä miljoonaa ensi vuonna lisäkannusteena tuemme kivihiilen käytön korvaavia investointeja jotka mahdollistavat kivihiilestä luopumisen ennen vuotta kaksikymmentäviisi arvoisa puhemies tässä tiivistettynä hiukan karsien vastuullani olevat talousarvioasiat

puhemies kun täällä eilen kovasti haastettiin kertomaan mikä on budjetin työllisyysvaikutus niin toteaisin että sieltä budjettikirjasta kohdasta y neljätoista löytyvät työllisyysennusteet ja näin on tehty aina ei ole tehty erityistä vaikuttavuusarviota budjetista ei sinä lähes kolmenakymmenenä vuonna jolloin kokoomus on ollut hallituksessa se on tehty täsmälleen tällä samalla tavalla ja sitä on korjattu hieman mietinnössä eli voisi sanoa että sillä hetkellä kun mietintöä alettiin tekemään työllisyysaste oli seitsemänkymmentäkaksi pilkku seitsemän prosenttia ja arvio on että se ensi vuoden loppuun mennessä kasvaa prosenttiin ja kun täällä sitkeästi elää se viidentuhannen miinus joka tulee siis verotuksen ja tulonsiirtojen yhteenlasketusta vaikutuksesta niin voisin todeta että vaikkapa työttömyyseläkeputken ikärajan nosto on suuruusluokaltaan työllisyysvaikutuksiltaan taas positiivisesti saman suuruinen haastaisin ministereitä itse asiassa kertomaan siitä miten paljon työllisyysvaikutusta odotetaan olevan esimerkiksi näillä innovaatiopanostuksilla tai osaamispanostuksilla jos me katsomme vaikka koko tki ja

kiitos molemmille ministereille ajankohtaisista katsauksista te olette vaihtuneet viime viikkojen aikana mutta uskon että hyvä yhteistyö työ ja elinkeinojaoston kanssa varmasti jatkuu teidänkin

panostusten vaikuttavuutta voitaisiin lisätä esimerkiksi tieteellisiin koeasetelmiin perustuvalla perustuvalla tukijärjestelmän arvioinnilla julkisen sektorin tuet tulisi suunnata erityisesti sellaisiin toimiin jotka lisäävät myös yksityissektorin tki panostuksia lisäksi julkista tukea tulisi kohdentaa sellaiseen tki toimintaan jota yritykset eivät toteuttaisi ilman tukea

puhemies tässä edustaja filatov viittasi innovaatiopanostuksiin hyvä että niitä pystytään kasvattamaan omassa vaihtoehtobudjetissamme kasvatamme pysyvää osaamisen ja innovaatioiden rahoitusta vielä selvästi enemmän mutta se on yhteinen tavoite nyt kuitenkin kun puhutaan tästä työllisyystavoitteesta samalla puhutaan kaikista niistä hyvistä määräraha asioista joista nytkin olemme tällä viikolla täällä

innovaatiopanostuksilla tässä ajassa syntyisi oikeastaan yhtäkään kyllähän niitä väistämättä syntyy sen mukaan miten palkkaamisen kynnys laskee ensi vuonna miten työn kannattavuus paranee ensi vuonna tästä syystä esimerkiksi eduskunnan tietopalvelu ei ota panostuksia koulutukseen laskelmassaan mukaan muuten meidän vaihtoehtobudjettimme olisi tuottanut paljon enemmänkin lisätyöpaikkoja kuin mitä se tuotti ja nyt pyydänkin että työministeriö kommentoisi sitä mitä esimerkiksi suomen pankin pääjohtaja on sanonut että nimenomaan ansiosidonnaisen porrastaminen olisi tepsivin keino ja kaksi muutakin keinoa jotka hän mainitsi ovat nimenomaan meidän vaihtoehtobudjetissamme

arvoisa puhemies hallitus tekee keskustallekin tärkeää oikeudenmukaista aluepolitiikkaa alueellinen kuljetustuki jatkuu ja siihen varataan budjetissa kuuden miljoonan euron määräraha vuodelle kaksituhattakaksikymmentä kuljetustuki on erittäin tärkeä elinkeino ja aluepolitiikan työkalu jatkossa kuljetustukea on minusta tarpeen kehittää sillä voitaisiin tukea aiempaa paremmin kasvua ja positiivista työllisyyskehitystä erityisesti niillä alueilla jotka ovat kauempana keskeisistä markkinoista ministeri kulmuni pohdiskeli ollessaan elinkeinoministerinä kuljetustuen kehittämistarvetta julkisesti ja kysyisinkin tässä ministeri lintilältä mitä tälle asialle ollaan tekemässä vai ollaanko sille tekemässä yhtään mitään

arvoisa puhemies tässä on monia hyviä toimenpiteitä joita saadaan nyt liikkeelle on hyvä muistaa että joka tapauksessa kaikkein vaikuttavin niistä pitkällä aikavälillä on osaaminen ja siinä vielä tarvitsemme lisätoimenpiteitä lisäksi meidän pitää pohtia miten josta nyt puhutaan sellaiseksi kasvuksi joka ei uhkaa meidän luonnon monimuotoisuutta eikä ilmastoa se vaatii aika ison muutoksen sen takia on hirveän hyvä että myös me olemme nyt panostaneet sellaiseen kulutukseen joka ohjautuu aineettomiin palveluihin ja liikkumiseen esimerkiksi kansallispuistojen kunnostamiseen tässä on monia hyviä vaikutuksia ja tätä työtä täytyy jatkaa sen lisäksi liikenteen liikenteen osalta eduskunta edellyttää että mal sopimukset toteutetaan pikaisesti kestävän liikkumisen edistämiseen joukkoliikenteen edistämiseen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen koska on tärkeää pohtia myös liikenteen kannalta mitkä ovat niitä vaikuttavia toimia jotka edistävät elinkeinoelämää sen laajassa merkityksessä ja ihmisten liikuttaminen

haluamme toimia kestävästi ja tehokkaasti kuten haluamme toimia

joilla edistetään työllisyyttä ja siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa yhteiskunnan hiilineutraalisuus on kunnianhimoinen tavoite jonka saavuttaminen vaatisi nykyistä merkittävämpiä panostuksia työ ja elinkeinojaostoon saamissamme huoli siitä että riittävät välineet hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi ovat vielä puutteellisia ja esitettyjen toimenpiteiden mittakaava on liian pieni eivätkä yksittäiset politiikkatoimet yhdisty selkeäksi strategiseksi ohjelmaksi tässä meillä riittää yhteisiä haasteita ja kirittävää tulevina vuosina kiertotalous ja cleantech ratkaisut ovat olennainen osa päästövähennystoimia mutta ne luovat myös mahdollisuuksia talouden ja työllisyyden kasvuun vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi tarvittavien investointien kokoluokka on niin suuri että rahoituksen osalta tulisi lisätä kansainvälistä ja eu yhteistyötä suomella olisi mahdollisuus ottaa aktiivinen rooli liikkeellepanijana valtion vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesityksessä ehdotetut toimenpiteet ovat hyvä alku näille toimille

monella alalla tässä maassa on vakava työvoimapula itse saan jatkuvasti palautetta yrityksiltä siitä että elyjen kanssa on haasteita ja että maahanmuuttovirasto on niin kiireinen ettei saa työlupia käsiteltyä toivon että ministeri voisi kommentoida miten tämä työ etenee käsittelyaikoihin ollaan tarttumassa haluan myös todeta että on hienoa että nyt panostetaan uudentyyppiseen yhteistyöhön julkisen ja yksityisen sektorin välillä joten saadaan vahvistettua meidän globaalisti merkittäviä kilpailukykyisiä ekosysteemejä jotka sisältävät erikokoisia yrityksiä korkeakouluja kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia suomi on pieni maa mutta meillä on kaikki mahdollisuudet houkutella tänne korkean jalostusasteen teknologiainvestointeja

tärkeää että työ ja elinkeinoministeriö käy aktiivista dialogia näitten kaupunkiseutujen kanssa

arvoisa herra puhemies haluaisin sanoa sen että tämä työllisyystilanne tällä hetkellä vaatii erittäin yksityiskohtaisia keinoja ja yksi tällainen joka täällä on esitelty on ollut tämä kuntakokeilu valiokunta mietinnössään toteaa että kokeilussa työllisyyspalvelut organisoidaan uudelleen valiokunta katsoo että kokeilulle tulee varmistaa riittävät henkilöstöresurssit erityisen tärkeää on että työnjako kuntien ja te te hallinnon välillä on selkeä kysyisin sitä miten ministeriöt ovat nyt tätä poikkihallinnollista työtä lisätä ja esimerkiksi tällaiseen epäkohtaan tarttua kun kunnat maksavat näitä niin sanottuja sakkomaksuja kun työllisyystoimet eivät onnistu omassa kotikunnassanikin vuosittain maksetaan yli kaksikymmentä miljoonaa sakkomaksuja sen sijaan että ne käytettäisiin työllistämiskeinoihin tässä järjestelmässä on nyt joku valuvika valuvika jos se tuottaa tällaista tekemistä kunnissa kysyisin onko tähän nyt aiottu jollakin tavalla paneutua että nämä kunnissa olevat sakkorahat oikeasti päätyisivät työllistämiseen

arvoisa herra puhemies hallitusohjelman keskeisimpiä kirjauksia on että työllisyysaste nostetaan seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja toivon että tässä salissa jokainen edustaja tekee tämän tavoitteen eteen töitä me haluamme nopeuttaa työllistymistä ja tarjota työttömille työnhakijoille heidän omiin yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaavaa palvelua elikkä sitä kasvokkaista palvelua jota työttömät työnhakijat myös tarvitsevat te toimistojen rahoitusta vahvistetaan rekrytukikokeilu yksinyrittäjille toteutetaan palkkatuen käyttöä yksinkertaistetaan nollatuntisoppareiden räikeitä epäkohtia poistetaan kuntakokeilut käynnistyvät kahdellakymmenellä paikkakunnalla ja luulenpa että nämä toimenpiteet kelpaavat myös meidän oppositiolle

koen että parasta työllisyyspolitiikkaa on se että hallitus on valmis tekemään koulutuksen kunnianpalautuksen kun se panostaa osaamiseen koulutukseen ja tutkimustoimintaan mutta arvoisa puhemies yksi kysymys vastuuministerille myös palkkatasa arvo on hallituksen kärkiteemana missä tämän työryhmän työskentely menee

arvoisa puhemies kiitos ministereille esittelystä ihan semmoista asiaa tiedustelisin onko mietitty sitä ja miten useasti sitä käydään läpi työelämän ja koulutuspuolen

näitä sähköasentajia hirveän paljon

ja samoin on täällä ict puolella voinut käydä miten usein semmoista kontrollia tehdään ja toinen kysymys olisi vähän liittyen tähän oppisopimuskoulutukseen onko tähän mitään uutta nyt luvassa

puhemies aloitan kiitoksilla siitä että koko pirkanmaa pääsi mukaan tähän työllisyyskokeiluun se on tärkeä pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti edistämisessä mutta kyllä se iso kysymys on se mihin täällä jo edustaja mykkänen viittasi suomen pankin pääjohtaja

työllisyyttä nopeasti parantaa ne ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen eläkeputken poisto perhevapaauudistus ja työperäisen maahanmuuton edistäminen hän on varmaan lukenut kokoomuksen vaihtoehtobudjettia mutta ei ehkä pelkästään sitä näistä kaikista löytyy todella paljon taloustieteellistä tutkimusta sekä suomesta että maailmalta että juuri näillä keinoilla pystytään välittömästi tekemään asioita ja kysymys kuuluu onko hallitus tekemässä päätökset näistä asioista koska ymmärtääkseni tästä on hyvin laaja yhteinen näkemys ja kyse on vain siitä onko poliittista poliittista rohkeutta ottaa vastuuta maan asioiden hoidosta ja työllisyyden parantamisesta

arvoisa herra puhemies menestystä ministereille taas uusissa tehtävissä ne ovat vaativia todellakin tämä työllisyysasteen seitsemänkymmenenviiden tavoite tuossa edustaja satonen otti esimerkiksi pirkanmaan meillä pirkanmaan varsinkin tampereen työllisyysaste on tällä hetkellä alle seitsemänkymmentä prosenttia mutta meillä on yhtä lailla neljätuhatta avointa työpaikkaa ja meillä on työvoimapula eli tämä kohtaanto ongelma on varmaan se suurin asia se miten me saamme ihmiset kanssa liikkumaan työn perässä eri paikkakunnille toinen pirkanmaan esimerkki oli tässä meidän esimerkkinä myös tämä biokaasu ja ja biokaasun kehittäminen jätehuollon ajoneuvojen energiaksi ja kuljettamiseksi muillekin meillä on myös punkalaitumella toinen biokaasulaitos kunnallisella pohjalla ja toivottavasti siihenkin jonkinnäköinen valtiollinen rahoitus saadaan että hanketta saataisiin eteenpäin on hieno asia tämä neljän prosentin tavoite tutkimus ja kehittämisasiaan se merkinnee noin neljäätoista miljardia euroa se että valtionosuus voisi olla noin yksi kolmasosaa vaatii ison luottamuksen että me saamme yksityiseltä sektorilta sen kaksi kolmasosaa mukaan

arvoisa herra puhemies kiitos ministereille esityksistä
ja tosiaan hallitus tekee aktiivista työllisyyspolitiikkaa ja ja kuten tässä tuli esille nämä kulmakivet ovat tärkeitä meillä on nämä yksilölliset palvelut ja palkkatuen käyttö kuten täällä tuli esille on tärkeä ja tämä nämä työlupajärjestelyt ja sitten ylipäätänsä parantaminen mutta itsekin haluaisin kysyä vielä ministereiltä näistä kuntakokeiluista meillä pirkanmaalla on jo edelliseltä kaudelta hyviä esimerkkejä nyt meillä on kahdenkymmenenkahden kunnan pirkanmaan laajuinen iso kuntakokeilu ja mielestäni tässä kohti on nyt tärkeää kun me keväällä nyt lähdemme tätä viemään eteenpäin että tämä työnjako on selkeä mitkä roolit jäävät te toimistolle ja mitkä kunnille ja sitten peräisin sitä että kunnille myös tulee sitä rahoitusta kun ne ottavat isompaa roolia näitten ja muiden hoidosta rahoitusta myös pitää tulla pelkät henkilöresurssit eivät riitä kysyisin tästä työministeriltä

arvoisa herra puhemies kiitän minäkin että lahti ja muutama ympäristökunta pääsivät työllisyyden kuntakokeiluun mukaan se on todella päijät hämeessä on suuri työttömyys ja lahdessa varsinkin on suurista kunnista korkein työttömyysaste edustaja laukkanen otti esille tässä että kun sitten kunnat ottavat kontolleen näitä työllisyystoimia niin on tärkeää että se yhteistyö te keskuksen kanssa toimii ja että sieltä siirtyy myös niitä henkilöresursseja sinne kuntaan kun olen kuullut nyt että sieltä ei haluttaisi tulla sitten

nyt saataisiin niitä paikkoja lahden seudulle että saataisiin meidän koulutustasoa nostettua mikä taas on vetovoimatekijä yrityksille ja saataisiin työttömyyttä pienemmäksi

se heikko kohta hallituksen budjetissa ja ohjelmassa liittyy juuri työllisyystoimiin niihin konkreettisiin keinoihin joita vielä emme ole nähneet ja ajattelen niin ettei ole aikaa odottaa viisasta olisi tehdä mahdollisimman aikaisin niitä päätöksiä ja niin kuin edustaja satonen hyvin totesi suomen pankin evästämällä tiellä voidaan hyvin edetä siellä on mainittu muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen työttömyysputki uudistamalla perhevapaajärjestelmää työllisyyttä tukevalla tavalla voitaisiin myöskin vaikuttaa esimerkiksi naisten työllisyyteen myönteisesti toisena huomiona intensiteetin säilyminen nykytasolla se on erittäin harmillista nimittäin yhdessä on sitouduttu siihen että tutkimuksen määrärahoja kasvatettaisiin niin että tulevaisuudessa voitaisiin saavuttaa neljän prosentin bkt tavoite ja tämä budjettiesitys ei näytä sitä suuntaa olisinkin kysynyt minkälaisella tiekartalla voitaisiin tähän yhteiseen tärkeään tavoitteeseen päästä mikä tukisi tietysti myöskin

kokeilujen ideana on kerätä ja ja dokumentoida tietoa ja kokemusta jostakin uudesta käytänteestä nyt meillä on kaksi hallitusta toteuttanut kaksi työvoimapalvelujen kuntakokeilua jotka ovat tältä osin epäonnistuneet sen vuoksi että tutkijoita ei ole otettu riittävän varhaisessa vaiheessa mukaan meillä on siis tehty työvoimapalvelujen kuntakokeilu jo kahdesti ilman että me vieläkään tällä vaikutuksia työllisyyteen onko tällä vaikutuksia työttömien työttömien hyvinvointiin ja jos on niin millaisia ne vaikutukset ovat nyt minä kannan vähän huolta siitä että emme kai ole tekemässä tätä samaa mokaa kolmannen kerran olisi tärkeätä että nyt vihdoinkin kun tästä kuntakokeilusta alkaa tulla jo käytäntö me saisimme siitä myös validia tutkimustietoa

arvoisa puhemies kestävä ja kunnianhimoinen energia ja ilmastopolitiikka tukee teollisuuden uudistumista ja vähäpäästöisyyttä ja varmaan osa tästäkin porukasta on jo huomannut että terästä yritetään tuottaa vuoteen kaksituhattaneljäkymmentäviisi mennessä vedyllä ja myöskin suomessa on tähän liittyviä hankkeita senpä takia haluan myös tässä salissa nyt tuoda ilmi senkin että myös lämpöä voidaan tuottaa hiilineutraalisti ja sitä on imatralla kokeiltu kun biolämpölaitokseen investoitiin uuden lämpölaitoksen tarpeessa lopputulema oli se että voidaan lähes hiilineutraalisti tuottaa kuntalaisille kaukolämpöä ja se myös laski kaukolämmön hintaa ja nyt tästä niin etelä korea kuin muun muassa ukraina ja tästä on tulossa meille vientituote toivoisinkin että ministerit myös kannustaisivat kuntia rohkeasti kokeilemaan uusia

täällä kysyttiin työttömyysturvan porrastuksesta ja muista asioista edustaja mykkänen nämä työllisyystyöryhmät ovat nyt käynnissä ja siellä pohditaan nyt näitä kaikkia keinoja lukuisa joukko työryhmiä joissa tätä työtä tullaan käymään rauhassa läpi ja arvioidaan mitä toimenpiteitä tullaan tekemään sinänsä työttömyysturvapäätökset kuuluvat ministeri pekosen vastuualueeseen edustaja satonen peräänkuulutti työperäistä maahanmuuttoa ja kannan aivan samaa huolta siitä että meillä osaamistarve on suuri yrityksissä ja osaamispotentiaali olisi rekrytoitavissa muualta mutta nämä prosessit ovat liian hitaita lupamenettelyprosessia ollaan nyt nopeuttamassa ja kaiken kaikkiaan tätä hallintoa nyt selkiinnyttämässä ja uskon että sieltä sieltä saadaan nyt sitten tähän tähän ratkaisua

tiedän kyllä oman kuntakokemukseni pohjalta että ne hiertävät siellä mutta kuntakokeilujen tarkoitus on juuri nyt etsiä vastausta tähän että kunnat pystyvät entistä paremmin valtiovallan kanssa te toimistojen kanssa yhteistyöllä löytämään keinoja työllistämiseen jotta näiltä sakkomaksuilta myös sitten sitten voidaan välttyä sitten edustaja filatov ja ja monet muut edustaja savio muun muassa ottivat esille nämä tki panostukset jotka hallitus tulee tekemään ja sen miten arvioitaisiin työllisyysvaikutuksia se on todella hankalaa tämä työllisyysvaikutusten arviointi on sillä tavalla hankala kysymys kun olen sitä perannut että että nämä nämä panostukset tuottavat pitkällä aikajänteellä tuloksia ja siitä syystä niitten arviointi on vaikeaa mutta käymme vmn kanssa koko ajan läpi miten tehdä ja kyllä meidän pitäisi pystyä paremmin näitä muitakin toimia arvioimaan kuin pelkästään

esille äärettömän tärkeä asia jossa olemme olemme jääneet jälkeen kilpailijoista ja meidän tulee niitä nostaa niin kuin nyt ollaan nostamassa meillä on valmisteilla jo tki puolen tiekartta joka tullaan tullaan ensi ensi keväänä esittelemään se on okmn kanssa yhteistyössä valmistelussa on myös

korotettu verovähennys yrityksille jotka tekevät tutkimustyötä ja kehitystyötä yliopistojen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa ja toivon mukaan tämä sieltä nousee jalalle sitten edustaja pylväs kysyi kuljetustuesta kuljetustuessa on on ainut muutos tällä hetkellä se että se tulee pysyväksi se on se muutos mikä on tapahtunut mitään muuta selvitystyötä ei käsittääkseni ole tällä hetkellä ministeriön sisällä menossa sitten edustaja holopainen investoinnit ilmastonmuutoksessa ilmastonmuutos on ainut globaali draiveri investointeihin tällä hetkellä te ette löydä mitään muuta globaalia kuin ilmastonmuutos investointeja liikkeelle ja maailma huutaa tällä hetkellä investointeja muun muassa korkotasot ovat sen vuoksi alhaisia että investointeja ei saada liikkeelle ne ovat epäterveen alhaalla sitten otitte esille mal sopimukset että toivon mukaan ne laitetaan täytäntöön niitä ei tulla varmasti laittamaan täytäntöön kokonaisuudessaan siinä on aika selkeä syy näiltä kuudelta kaupungilta tuli neljäntoista miljardin edestä esityksiä ja siihen on varattu vmssä seitsemänsataa miljoonaa eli viisi prosenttia pystytään toteuttamaan sitten edustaja pirttilahti otti biokaasun esille meillä on käynnistetty biokaasuohjelma ja sen toimeenpanoon on ensi vuodelle varattu viisi miljoonaa euroa

puhemies esittelypuheenvuorossa ministeri nosti tämän kolmenkymmenenkuuden prosentin aktivointiasteen esille näissä julkisissa työllisyys ja yrittäjyystoimissa mikä tuntuu aika korkealta kiinnostaisi ensinnäkin tietää paljonko tästä on peräisin sieltä stmn momentilta eli käytännöstä siitä että ihmiset pystyvät käyttämään työttömyystukea näihin aktiivitoimiin kuten starttiraha ja palkkatukeen ja tässä yhteydessä sanoitte että julkisissa työllisyyspalveluissa on tarkoitus tukeutua mahdollisimman paljon tutkittuun tietoon mikä on tietysti erittäin kannatettavaa ja vaikuttavuusanalyysiin kysyisin onko samanlaista läpivalaisua ja analyysia tarkoitusta tehdä kotouttamistoimissa mikä myös kuuluu julkisiin työllisyys ja yrittäjyyspalveluihin ja nimenomaan käyttää näitä kovempia kriteerejä kuten vaikutuksia nettoveronmaksuun

puhemies kiitos ministereille hyvästä alustuksesta hyvinvointi suomen tulevaisuus turvataan vain taloudellisen toiminnan kautta suomessa on yhdeksänkymmentätuhatta työnantajayritystä joista kaksikymmentätuhatta on järjestäytynyt vain yleissitovaa työehtosopimusta noudatetaan viidessäkymmenessätuhannessa yrityksessä jolloin paikallisen sopimisen mahdollisuudet ovat rajalliset kun järjestäytyneessä yrityksessä sovitaan paikallisesti yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kesken vaikkapa työajoista niin vastaava sopimus järjestäytymättömissä yrityksissä on laiton jos kaikki yritykset voisivat soveltaa samoja sopimisen sääntöjä myös nämä viisikymmentätuhatta yritystä uskaltaisivat varmasti rohkeammin palkata uusia työntekijöitä tai vaihtoehtoisesti selvitä vaikeista ajoista ilman irtisanomisia

yhteistyö ratkaisee aika paljon siinä miten työpaikkoja suomeen syntyy toivoisin että tällä työvoimapuolella päästäisiin tarkastelemaan sitä että kun nyt on näitä työvoimakokeiluja ja ne on keskitetty meidän maakunnassa kasvukeskuksiin niin hieman ihmettelin sitä että kun reuna alueen työttömyys on jopa kymmenen prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin niissä keskuspaikoissa niin nämä reuna alueen kunnat eivät päässeet mukaan sitä suuresti ihmettelen toivon että sitä päästäisiin vähän syvällisemmin tarkastelemaan miksi näin toinen asia on sitten tietenkin tämä jos halutaan maaseudun kuntiin ja yleensä koko suomeen työpaikkoja niin biotalouden edistäminen on se asia numero yksi ja se on välttämättömyyttä luin eilissäpäivänä kauhulla

kajaanin lähelle jos todella on tässä maassa asiat niin että alueilla liikkuvien susien sielunelämä häiriintyy sen takia että biotalouteen tulee investointeja niin kyllä minä sanon että ollaan aika pitkälti menossa metsään toivon että tälle tielle ei tiedän että tuomioistuimen arvostelu arvostelu ei ole soveliasta mutta tässä tapauksessa ehdottomasti on

arvoisa herra puhemies hallitus tavoittelee seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta tämä vaatii sitä että panostamme aktiivisesti työvoimapolitiikkaan ja sen resursseihin olemme jääneet muista pohjoismaista monilla tavoin jälkeen tämä hallitus vahvistaa merkittävin resurssein työttömien yksilöllisiä työvoimapalveluita tavoitteena

oikea aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut kyykyttämisen sijaan toisaalta hallitus panostaa ensi vuonna merkittävästi palkkatuen lisäämiseen sen myötä yhä useampi vaikeasti työllistyvä pääsee työn syrjään kiinni on erittäin tärkeätä että hallitus aikoo helpottaa osa aikaisesti työkykyisten tilannetta on myös tosi tärkeää että hallitus suorittaa kuntakokeilun sekä edistää työperäistä maahanmuuttoa tämän lisäksi hallitus huolehtii myös maahanmuuttajien kotoutumisesta ja työllistymisen edistämisestä olen erittäin tyytyväinen siitä että hallitus tekee inhimillistä työvoimapolitiikkaa haluan myös tässä lopussa yhtyä edustaja kontulan nostamaan huomioon siitä että toivon että kuntakokeilussa otetaan tutkimustieto mahdollisimman hyvin huomioon

arvoisa puhemies kun katsoo näitä opposition vastalauseita niin näkee että itse asiassa tällä hallituksen työvoima ja elinkeinopolitiikalla on hyvin laaja koko eduskunnan kattava tuki siellä on perussuomalaisilta lausumia mutta ei juuri määrärahaehdotuksia kokoomuksella on tehokasta katumista siellä osoitetaan määräraha semmoisiin joita laiminlyötiin edelliskaudella määrätietoisesti sikäli uusilla ministereillä on hyvät selkänojat eduskunnassa lähteä töitä tekemään täällä kokoomuksesta tuotiin esiin näitä keppilinjan lisätoimia jotka olisivat enempikin ehkä tuolla sosiaali ja terveysministeriön pääluokassa varoittava esimerkki tämä aktiivimalli nyt juuri maanantaina tuli eläketurvakeskuksen tutkittua tietoa siitä että vuonna kaksituhattakahdeksantoista nuo toimet lisäsivät tuhatkuusisataa työkyvyttömyyseläkehakemusta työttömiltä hakijoilta ja kun katsotaan että se oli jo edellisenä vuonna varmaan samansuuntaista niin tuhansia työttömiä työnhakijoita on hakeutunut aktiivisesti eläkkeelle siis eläkesuuntautuneisuus on ollut sen aktiivimallin tulos tämmöisiä negatiivisia

puhemies ministerit miten hallituksen

kohentavat taloudellista huoltosuhdetta ja kaventavat verokiilaa miten hallitus aikoo kaudellaan synnyttää uusia työpaikkoja yksityiselle sektorille sinne niitä tarvitaan palkkatuki on keino kierrättää verorahoja se ei juurikaan synnytä yksityiselle puolelle lisää työpaikkoja miten hallitus aikoo varmistaa että kuntakokeilujen seurauksena ei paisuteta julkista sektoria ei organisaatioita kunnissa eikä valtiolla vaan sillä synnytetään tuloksia ja miten te varmistatte ettei kokeiluista tule vain puuhastelukerhoja ilman todennettavia todellisia tuloksia talouteen

herra puhemies tämä hallituksen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoite on täysin kannatettava ja ja haluan muistuttaa että kannatamme myös sitä että valtiontalous saataisiin tasapainoon tämän vaalikauden päättyessä nämä viimeaikaiset suomen pankin nolla pilkku yhdeksän prosentin ja valtiovarainministeriön tuore yhden pilkku kuuden prosentin talouskasvun ennusteet

mietin sitä sitä että kun puhuitte tästä kansainvälisen kasvun ohjelmasta se on erinomainen asia te te puhuitte huolestanne osaavan työvoiman saatavuudesta sen huolen me jaamme myös aivan täysin täällä on puhuttu pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta nuorisotyöttömyyden hoidosta osatyökykyisten saamisesta työelämään mutta itse asiassa kun me puhumme kansainvälisestä kasvusta ja työn tuottavuuden kasvusta niin silloin meidän pitää keskittyä myös akateemiseen työttömyyteen se on valitettavasti lisääntynyt ja toivon että ministeri haatainen ottaa tämän akateemisen työttömyyden erityistarkastelun kohteeksi
arvoisa puhemies yritykset ja yrittäjyys ovat todella avainroolissa kun mietitään kaikkia hallitusohjelman keskeisimpiä isoimpia haasteita ja siten koko suomalaisen yhteiskunnan isoja haasteita niin työllisyystavoitteen kuin vaikkapa ja ympäristöhaasteiden taklaaminen onnistuu vain kasvavien kehittyvien yritysten kautta suuri osa uusista työpaikoista syntyy nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja kuten tiedämme myös se ympäristöhaasteiden taklaaminen tulee sitä kautta että rohkeat ja innovatiiviset yritykset keksivät ja kaupallistavat uutta kiitän niistä hyvistä esityksistä joita esimerkiksi tk määrärahojen lisäämiseen ja koulutuspanostuksiin liittyen tehdään mutta

olen kyllä erityisen huolestunut myös tästä kohtaanto ongelmasta johon moni muukin edustaja on viitannut se

arvoisa puhemies myös espoossa on otettu ilolla vastaan pääsy mukaan tähän hyvin tärkeään kuntakokeiluun tämäntyyppiset toimet tuovat valoa sinne kuntakentälle ja ja näin saamme kantaa paremmin vastuuta myöskin tästä yhteisestä tärkeästä asiasta mutta tälläkään ei pystytä vaikuttamaan siihen tosiasiaan että tämä suomen ikäpyramidi on tällä hetkellä hyvin epäsuotuisa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta sen vuoksi me tarvitsemme myöskin osaavaa työvoimaa maamme rajojen ulkopuolelta tässä on paljon puhuttu siitä millä tavalla suomeen saapuneiden opiskelijoiden jääminen tänne voitaisiin varmistaa paremmin tiedän että sanna marinin hallitusohjelmaan on tehty tehty tästäkin hyvät kirjaukset ehkä ministeri voisi kertoa näistä enemmän

arvoisa puhemies meillä on joukko ihmisiä joista suurin osa ei näy missään te toimistojen ja muiden tilastoissa koska kynnys te toimiston ovella on aivan liian korkea tämä joukko jonka kooksi arvioidaan jopa kolmisenkymmentätuhatta henkeä on neuropsykiatrisen oireyhtymän diagnoosin saaneita nuoria ja nuoria aikuisia eli autismin kirjosta adhdstä asperger syndroomasta kärsiviä kärsiviä ihmisiä heidän suurin ongelmansa ovat toiminnanohjauksen ongelmat jotka eivät näy päälle päin näistä ihmisistä suurin osa töihin mutta se kynnys tosiaan on korkea henkilökohtaista apua sen työttömyystuen hakemiseen tai työpaikan hakemiseen ei oikein saa mistään koska osaamistaso on heikko oletteko tulleet ajatelleeksi siellä ministeriössä että tämä ryhmä olisi sellainen josta olisi etua meille työpaikoilla koska osaamistasoa löytyy todella paljon ja että näissä kokeiluissa huomioitaisiin myöskin tämän ryhmän työllistymismahdollisuudet ja huomioitaisiin se että hekin pääsisivät mukaan

herra puhemies edustaja filatov sanoi täällä aikaisemmin että koko sinä kolmenakymmenenä vuotena jos oikein ymmärsin jotka hän on talossa ollut ei ole pyritty kysymään tai vaatimaan hallituksen budjettiesityksen työllisyysvaikutuksia kun otetaan huomioon koko budjetti edustaja filatov niinä neljänäkymmenenä vuotena jotka itse olen ollut täällä en muista että koskaan olisi niin ankarasti arvosteltu tietopalvelun saamia lukuja kuin on nyt arvosteltu ja kun te sanotte ja monet muut sanovat että tietopalvelun luvut jotka osoittavat että ensi vuoden budjetti vähentää työllisyyttä viidellätuhannella hengellä liian kapeaan asian tarkasteluun mikä sinänsä on hyvin perusteltu väite niin olen tivannut ja tivaan edelleen missä ovat sitten ne luvut jotka kertovat budjetin kokonaistyöllisyysvaikutukset

arvoisa puhemies haluaisin kiittää edustaja virolaista äsken pidetystä hyvin rakentavasta puheenvuorosta josta kävi ilmi muun muassa se että meillä on hyvin yhteiset tavoitteet työllisyysasteen nosto seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja se että julkinen talous on vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme tasapainossa

ilmapiiri elinkeinoelämää kohtaan ja yritystoimintaa kohtaan säilyisi meillä myönteisenä ja että olisi vakaa toimintaympäristö nyt haluan kiittää ministereitä sekä ministeri lintilää että haataista siitä että nämä esitykset ovat juuri sen kaltaisia että ne luovat myönteistä myönteistä virettä tuonne täällä on esimerkiksi business finlandin avustusluontoiseen rahoitukseen seitsemänkymmenen miljoonan lisäys se on erittäin myönteinen asia samaten haluan kiittää tuosta kansainvälisen rekrytoinnin ohjelmasta meillä yksi suurimmista kasvuesteistä on työvoimapula tällä hetkellä kaikkialla suomessa

vaan vuoden päästä meillä täytyy olla pöydällä vielä vaikuttavampi vähähiilistä maailmaa rakentava budjetti matkalla sinne sitä tehdessä pitää keskittyä olennaiseen mitattava niitä asioita joilla on väliä energiataloudessa ja energiapolitiikassa ei pitäisi keskittyä uusiutuvien osuuteen vaan päästöihin resurssitehokkuuteen ja luonnonsuojeluun siksi tuulen auringon maalämmön ohella pitäisi huolehtia edellytykset investointeihin esimerkiksi synteettisiin polttoaineisiin ydinvoimaan erityisesti pieniin sarjatuotettuihin voimaloihin olisivat olemassa biotaloudessa on syytä keskittyä laatuun ei määrään ja siihen satsatessa täytyy huomioida luonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan asettamat rajat

arvoisa puhemies hallitus on sitoutunut tarvittaviin toimiin kuudenkymmenentuhannen työpaikan luomiseksi ja seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteeseen työllisyystavoitteeseen päästään kun työllistämme nykyistä paremmin osatyökykyisiä saamme ihmisiä takaisin töihin työkyvyttömyyseläkkeeltä ja pitkäaikaistyöttömyydestä ikäjohdamme ihmiset pysymään työelämässä vähintään viralliseen eläkeikään asti saamme vieraskieliset jo maassa olevat

kysynkin vastaavalta ministeriltä minkälaisia suunnitelmia osatyökykyisten työllistämiseksi on tällä hetkellä vireillä
edustaja koponen sen jälkeen ministereille kahden minuutin puheenvuorot ja voi olla että joudutaan sitten debatti lopettamaan

eilen tosiaan suomen pankki heikensi omaa ennustettaan talouskasvusta tuon ennusteen mukaan talouskasvu hidastuu ensi vuonna nolla pilkku yhdeksään prosenttiin suomen pankin mukaan korkeasuhdanne on suomessa ohi ja kasvu hidastuu kansainvälisen talouden heikkenemisen takia myöskään työllisyys ei suomen pankin arvion mukaan kasva ensi vuonna eli työllisyys ei kasvaisi ensi vuonna tämä on isossa ristiriidassa hallituksen kaikkien tavoitteiden kanssa ministeri lintilä suomen pankki oikeassa ja jos se on oikeassa niin mitä hallitus tulee tekemään tälle asialle
korjaan äskeistä kun katselin näitä ryhmien saamien

puhemies kiitoksia tästä mahdollisuudesta kiinnitin huomiota tuohon pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseen ja siihen kuinka on nyt lähdetty käyttämään hyväksi järjestöjä sieltähän on erittäin paljon mahdollisuuksia saada nimenomaan tämmöistä työtä mikä kuntouttaa niitä ihmisiä sitä työkuntoa takaisin ja paremmat mahdollisuudet päästä sitten vapaille markkinoille töihin kun

paremmaksi ja tavallaan ammattitaitoa siinä mukana vähän lisää mutta asia mistä olen erittäin huolissani koskee itä suomea ja kysynkin ministeri lintilältä siitä tilanteesta kun meillä ikärakenne on todella paha siellä kun kävin viime kesänä kiersin yrityksiä huolesta että he joutuvat todella miettimään että jos ei saa tarpeeksi työvoimaa niin sijoittuvatko heidän yrityksensä enää sinne itä suomen alueelle ja ja kysynkin millä tavalla on pohdittu tätä tilannetta että me saisimme riittävät työvoimamahdollisuudet sinne meidän alueelle koko itä suomen osalta

puhemies täällä

niin tämä työkykyohjelma on parastaikaa valmisteilla ja tämä on tosi iso asia koska siellä on paljon potentiaalia jota voitaisiin työmarkkinoille saada oikeilla toimilla kohtaanto ongelmaan opetusministeriöön on temistä suunnattu kaksikymmentä miljoonaa euroa ja nyt sillä on

ja asian käsittely keskeytetään

nyt esitellään sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka

pääluokan yleiskeskusteluun varataan tässä yhteydessä yksi tunti ja viisitoista minuuttia

arvoisa puhemies lyhyesti esittely tästä pääluokan alasta neljätoista pilkku yhdeksän miljardia ja se on itse asiassa satakolmekymmentäkahdeksan miljoonaa vähemmän kuin kuluvana vuonna ja syy tähän on positiivinen koska työllisyys on parantunut niin meidän työttömyysturvamenot ovat alentuneet toinen syy liittyy työnantajan sairausvakuutusmaksumuutoksiin tästä huolimatta budjetissa on olemassa lisäykset muun muassa

yksinhuoltajakorotukseen toimeentulotuen yksinhuoltajan perusosaan tehdyt tasokorotukset takuu ja kansaneläkkeen korotukset ja työmarkkinatuen korotus ja tämän tyyppisiä sosiaaliturvan etuuksien parantamisia kannattaa muistaa kun katsoo tätä loppusummaa että itse asiassa peruspalvelupuolen rahoituksesta valtaosa tulee kuntien puolelta ja se sisältyy valtiovarainministeriön pääluokkaan ja siellä kyse on noin seitsemästä pilkku yhdestä miljardista eurosta eli tämä suhteuttaa näiden budjettien ja pääluokkien kokoja keskityn vain niihin muutoksiin joita valiokunta teki tämän budjettikäsittelyn aikana koska muuten aika ei riitä ensimmäinen niistä on sosiaali ja terveysministeriön toimintamenot siinä kyse on lisäyksestä joka on tehty istanbulin sopimuksen toimeenpanoon liittyen tämmöinen elin kuin grevio joka on euroopan neuvoston arviointielin siitä miten sopimuksia pannaan täytäntöön on huomauttanut suomea siitä että meillä ei ole sopimuksen edellyttämää pysyvää koordinaatio ja toimeenpanoelintä nyt valiokunta on varannut tähän rahoituksen sillä tavalla että sitä voidaan lähteä rakentamaan ja tämän summan suuruus on kolmesataatuhatta euroa valiokunta kiinnitti huomiota kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien merkitykseen ja siihen että niitä pitää kehittää koska tiedolla johtaminen on merkityksellistä jos ajattelemme vaikkapa sote uudistusta niin on äärimmäisen tärkeää että meidän tietojärjestelmämme ovat timmissä kunnossa ja sitä kautta voidaan saada paitsi parempaa palvelua myös kustannussäästöjä

enemmän valituksia kuin aiemmin tämä taas vaikuttaa valvontapuolella siihen että tarvitaan enemmän valvontaresurssia valiokunta pitää tärkeänä sitä että tämän resurssin riittävyyttä seurataan ja arvioidaan ja mahdollisesti sitten lisäbudjetissa myös reagoidaan siihen jos valvonnan resurssit ovat puutteelliset

nyt täällä tutkimuspuolella iso osa rahoituksesta tulee kunnilta ja jos siirrytään maakunnalliseen sote järjestelmään niin on riskinä se että rahoitus pienenee ja tuo rahoitus on ikävä kyllä kahdenkymmenen vuoden ajan pienentynyt ja sen vuoksi se ei ainakaan tästä saa mennä alaspäin vaan tavoitteen pitää olla enemmänkin ylöspäin sillä että meillä tutkimus toimii ja meillä terveydenhuollossa kehitetään uusia innovaatioita ja käytetään viimeisintä tutkimustietoa me saamme paitsi ihmisille parempaa hoivaa myös kustannussäästöjä

hoitotyön suosituksia ja siellä edellytetään että ne ruotsinnetaan niin tähän ei ollut varattu rahaa toivomme että että tätä hotus ei joudu ikään kuin ottamaan sitä kautta sisältänsä että näitä hoitotyön suosituksia tehtäisiin vähemmän tai niiden toimet keskeytyisivät erityishankkeena valiokunta lisäsi rahaa ruoka apuun sitä ei liene tarvitse tässä salissa selittää summa on yksi pilkku kaksi miljoonaa ja toivomus on se että tästä tulee pysyvä käytäntö eikä olisi niin että eduskunta aina sitten tässä joulun alla miettii miten se asia rahoitetaan

päihteitä käyttävien äitien palveluihin hallitus oli varannut varannut talousarvioesityksessä yksi pilkku viisi miljoonaa ja tähän valiokunta lisäsi vielä kaksisataatuhatta koska se on myös äärimmäisen tärkeä toimi uskon että sen sisältöä ei tarvitse tälle salille avata vaan se ymmärretään kertomattakin

hallitus toi täydentävässä esityksessä aika ison summan lisää näiden rintamamiesten palveluihin ja se johtuu siitä että kustannukset kunnille ovat olleet suuremmat kuin on arvioitu ehkä vielä ythsstä hyvin lyhyesti siinä valiokunta laittoi tämmöistä niin sanottua siltarahoitusta yksi pilkku neljä miljoonaa joka liittyy siihen että ammattikorkeakoululaiset tulevat opiskelijoiden terveydenhuollon sisälle mukaan kello näyttää jo yliaikaa mutta vielä ehkä lyhyesti se että hoiva alalla on ollut pulaa ruotsinkielisistä työntekijöistä ja pääkaupunkiseudulle valiokunta lisäsi resurssia jotta

osaava kielitaito voidaan sillä puolella turvata lääkehuollon tiekarttaan valiokunta lisäsi niin ollen kolmesataatuhatta euroa ja sillä halutaan kiirehtiä tämän liikkeelle lähtöä lisäksi turvakotitoimintaan tuli miljoonan lisäresurssi koska olemme jäljessä siitä tavoitteesta tai suosituksesta mitä tällä puolella pitäisi olla

sitten ministeri pekonen

arvoisa puhemies hyvät edustajat sosiaali ja terveysministeriön talousarvio edistää hallitusohjelman sosiaalisen kestävyyden tavoitteita toimeentulon turva ja laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut tuottavat hyvinvointia ja myöskin luottamusta siihen että jokaisesta pidetään huolta me haluamme että kaikki pysyvät mukana talousarvioesitys parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloa tämä näkyy muun muassa perusturvan pientä eläkettä saavien eläkkeiden lapsilisien yksinhuoltajakorotuksen elatustuen ja rintamalisän korotuksissa vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta alkaen kansaneläkkeen täyttä määrää korotetaan kolmellakymmenelläneljällä eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa perusturvaan eli työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan sekä sairaus ja vanhempainpäivärahoihin tehdään kahdenkymmenen euron korotus yksinhuoltajille tarkoitettu lapsilisäkorotus sekä neljännestä ja sitä seuraavista lapsista maksettava lapsilisä nousevat kymmenellä eurolla samalla yksinhuoltajan perusosan korotusta toimeentulotuessa nostetaan noin kahdellakymmenellä eurolla jotta lapsilisän korotuksesta hyötyvät myöskin toimeentulotukea saavat yksinhuoltajaperheet elatustukea korotetaan seitsemällä eurolla lisäksi rintamalisää korotetaan ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentä alkaen nykyisestä noin viidestäkymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneenviiteen euroon kuukaudessa näihin etuuksiin myöskin tehdään normaalit indeksikorotukset panostukset sosiaaliturvaan vähentävät köyhyyttä koko talousarviossa tehtävien muutosten myötä köyhyysriski poistuu arviolta noin kahdeksaltatoistatuhannelta ihmiseltä kuten sosiaali ja terveysvaliokunta on talousarviota koskevassa lausunnossaan todennut on tärkeää että pysyvät menojen lisäykset kohdennetaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseen erityisen iloinen olen epäoikeudenmukaisen aktiivimallin purkamisesta tämä parantaa osaltaan myös työttömien perusturvaa kun aktiivimallin leikkuri ei enää vähennä jatkossa korvauksen määrää keneltäkään arvoisa puhemies laajempi sosiaaliturvan uudistus käynnistyy parlamentaarisessa komiteassa heti vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa sosiaaliturvauudistuksen sekä stmn toisen ison uudistuksen sote uudistuksen valmistelemiseen on varattu ministeriölle lisäresursseja lisäresursseja ensi vuodelle yhteensä yhden pilkku kahden miljoonan euron verran

arvoisa puhemies tämä hallitus jatkaa sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden edistämistä omassa ohjelmassaan sekä talousarvioesityksessään tarkoitus on siis se että investoinnit ihmisiin näkyvät myös konkreettisesti tässä budjetissa uskomme että hyvinvoivat ihmiset ovat kestävän ja hyvinvoivan talouden perusta niin työntekijöinä osaajina yhteisön jäseninä palvelujärjestelmän tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia terveyttä toiminta ja työkykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja osalla väestöstä nämä tavoitteet toteutuvat jo hyvin mutta osan kohdalla palveluiden käyttö on tarpeisiin nähden vähäistä tai saatavilla oleva palvelu ei vastaa tarpeisiin tehtävää meillä siis vielä on sosiaali ja terveydenhuollon kehittäminen on viime vuosina painottunut vahvasti hallinnon rakenteisiin tällä kertaa sote uudistus käynnistyy peruspalveluja vahvistamalla eri sisältöuudistuksilla ja tälle työlle osoitamme myös rahaa uudistus jatkuu myös rakenneuudistuksena joka sekin on kun otamme huomioon hallinnon kehittämisen haasteet lapsien ja perheiden palveluiden kehittämiseen sekä lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman jatkoon osoitetaan kymmenen miljoonan euron määräraha vuodelle kaksituhattakaksikymmentä lapsistrategian valmisteluun varataan kaksi miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä turvakotien toimintaan varataan kaksikymmentäyksi pilkku kuusi miljoonaa euroa josta kaksi miljoonaa euroa on turvakotipaikkojen lisäämiseksi päihteitä käyttävien äitien hoitoon kohdennetaan tuo yhden pilkku viiden miljoonan euron lisämääräraha lisäksi lastenasiaintaloille esitetään yksi pilkku kuusi miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä yli kuusitoista vuotiaiden seksuaalirikosten uhrien tukikeskuksille eli näille seri keskuksille perustetaan niin sanottuja satelliittikeskuksia jotka laajentavat keskusten palveluja ja ja kattavuutta tähän on varattu nolla pilkku kolme miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä

joka kohdennetaan muun muassa siten että hoitotakuuta ja ikäihmisten hoivahenkilöstön vähimmäismitoitusta täsmennetään kehitetään omaishoitoa ja ja kotihoitoa valmistellaan kansallinen mielenterveysstrategia ja ikäohjelma kokeillaan kehitysvammaisten henkilökohtaisia budjetteja ja kehitetään perhepalveluja ja lääkehuoltoa sekä kaksikielisiä palveluja sitovan henkilöstömitoituksen siirtymäajan jälkeiset täysimääräiset resurssivaikutukset huomioidaan julkisen talouden suunnitelmassa joka on keväällä edessä ja tulevissa talousarvioissa vahva poliittinen eduskunnan tahtotila on siis huomioitu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtion korvaukseen tehdään yhden miljoonan euron tasokorotus määrärahataso nousee kahteen pilkku yhdeksään miljoonaan euroon vmn pääluokan kuntien peruspalveluiden valtionosuudessa on huomioitu uusina tehtävinä hallitusohjelman mukaisesti ensinnäkin se että että tämä miljoona euroa osoitetaan nimenomaan vaasan keskussairaalan laajaan päivystykseen kun tämä uusi uusi tehtävä tulee mutta sitä ei käytetä siellä vaasassa niin kuin tiedätte vaan sitä entistä keskittämistä perutaan niin että se hyvitetään kaikille niille tahoille jotka kuntapuolella peruspalveluiden valtionosuudessa siitä aikaisemmin säästöinä maksoivat perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukirahoitus on myöskin otettu huomioon siellä peruspalveluiden valtionosuudessa

sitten kasvuun sosiaali ja terveysalan kasvustrategian tukemiseen varataan seitsemän miljoonan euron määräraha jolla tuetaan kansallisten osaamiskeskittymien perustamista ja toiminnan kehittämistä osaamiskeskittymillä tarkoitetaan siis kansallista syöpäkeskusta neurokeskusta biopankkeja ja valmisteilla olevaa genomikeskusta ja lääkekehityskeskusta kuluvana vuonna käynnistyneen sosiaali ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen niin sanotun tietolupaviranomaisen toimintakuluihin on varattu viisi pilkku kaksi miljoonaa euroa terveydenhuollon yksiköiden yliopistotasoiseen tutkimukseen ehdotetaan kahdenkymmenenviiden miljoonan euron rahoitusta lisäksi terveydenhuollon yksiköiden lääkäri ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin varataan yhdeksänkymmentäkuusi miljoonaa euroa ja virastojen kokonaistoimintaan sosiaali ja terveydenhuollon alalla käytetään siis kaksisataaneljä miljoonaa euroa ja myös rokotusohjelmaa uudistetaan en mene nyt yksityiskohtiin tässä yhteydessä mutta totean arvoisa puhemies että sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan osuus talousarvioesityksessä on lähes viisitoista miljardia euroa joten tärkeitä asioita tässä on esillä kiitän

arvoisa puhemies kuten tässä ministeri kiuru sanoi niin stmn määräraha on iso sen sijaan tasa arvolle suurimmalle osalle ei ole budjetoitu erillistä määrärahaa kuten kaikki tiedämme niin hallitusohjelmassa on ennätysmäärä sukupuolten tasa arvoon liittyviä kirjauksia ja siellä myös todetaan että että hallitus sitoutuu sukupuolten välisen tasa arvon edistämiseen muun muassa talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa ja tästä ajattelin vähän puhua kuitenkin totean sen että sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesityksessä tasa arvo ja samapalkkaisuusohjelmiin on varattu ensi vuoden talousarviossa nolla pilkku viisi miljoonaa euroa ja näitä ohjelmia suunnitellaan parhaillaan ja niiden arvioidaan valmistuvan ensi vuoden alkupuolella sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittäminen ja tukeminen ovat erittäin tärkeitä tällä hetkellä asiasta ohjeistetaan budjetin laadintamääräyksessä niin että jokaisen ministeriön tulee sisällyttää pääluokkaperusteluihin yhteenvetotarkastelu sukupuolivaikutuksiltaan merkittävästä talousarvioesitykseen liittyvästä toiminnasta näitä ministeriöiden talousarvioesitysten tasa arvoon liittyviä tarkasteluja seurataan sitten vuosittain ja seurantaa hyödynnetään tietysti ministeriöiden toiminnan kehittämisessä mutta tässä seurannassa ei kuitenkaan löydetä kaikkia tasa arvoon vaikuttavia toimia sillä siinä tehdä kattavaa laadullista tai sisällöllistä analyysia talousarvioehdotuksista yhteenvetotarkastelu voisi perusteellisesti tehtynä nostaa paremmin esiin budjetin vaikutuksia miehiin ja naisiin sekä tasa arvoon ja siten parantaa budjetin läpinäkyvyyttä ja laatua ja myös sillä tavalla edistäisi tasa arvoa kaikilla ministeriöillä on tälläkin hetkellä ja on ollut jonkinlainen sukupuolinäkökulma talousarvioesityksen pääluokkaperusteluissa yhteenvetotekstien laatu ja analyysien syvyys kuitenkin vaihtelevat eri ministeriöiden välillä ja kun haluamme nyt edistää sukupuolivaikutusten arvioinnin arvioinnin integroimista osaksi budjettiprosessia se edellyttää muun muassa arviointimenetelmien kehittämistä edelleen prosessiin osallistuvien osaamisen resurssien ja motivaation kehittämistä sekä sukupuolittain eritellyn tiedon analysoinnin saatavuuden ja käytön parantamista sitä nyt haluamme edistää lisäksi tasa arvon edistäminen ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen kehittäminen edellyttää muun muassa valtioneuvoston henkilöstön tasa arvo osaamisen kasvattamista tarvitaan koulutusta ja resursseja tiedon hankintaan ja analysointiin ja ennen kaikkea tarvitaan tietysti johdon sitoutumista sukupuolten tasa arvon edistämiseen minusta tahtotila on hyvä sitoutuminenkin on hyvä mutta osaamispuolella meillä on vielä kehittämistä hallituksen toimintasuunnitelman mukaan sukupuolitietoista budjetointia

lopuksi herra puhemies haluan kiittää niistä hyvistä keskusteluista joita olen saanut käydä jaostossa ja myös työelämä ja tasa arvovaliokunnassa tasa arvon edistämiselle löytyy laajaa tukea ja siitä olen todella iloinen lisäksi tasa arvoministerinä iloitsen myös siitä että naisjärjestöjen toimintaan nyt valtiovarainvaliokunta ehdottaa lisämäärärahaa kuten myös turvakotitoiminnan kehittämiseen kiitos siitä
mennään

puhemies ensinnäkin haluan todeta että sekä rinteen että nyt juuri aloittaneen marinin aikana kyllä on saatu itse asiassa jo paljon aikaan sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan osalta olemme käsitelleet sosiaali ja terveysvaliokunnan puolesta kahdeksantoista mietintöä tässä salissa ja niistä suuri osa on ollut budjettilakeja ja erityisesti ministeri pekosen puolen lakeja jotka liittyvät näiden pienimpien päivärahojen työttömyysturvan lapsilisien ja pienimpien eläkkeiden korottamiseen se on erittäin hyvä sitten ehkä toteaisin täältä ministeri kiurun puolelta että se on juuri näin että meidän pitää kehittää sotessa sekä sisältöjä että rakenteita ja tätä molempien kehitystyötä on nyt tässä menossa mutta itse ajattelen myös että me emme saa toimivaa sotea ellei meillä ole myös se sote uudistus tehtynä kysyisin tämän osalta pystyttekö te arvioimaan milloin me voisimme saada tämän sote lakipaketin eduskunnan käsittelyyn ja milloin sote olisi myös voimassa

arvoisa puhemies laaturekisterit ovat tärkeässä roolissa yhdenvertaisten sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaamisessa hallitusohjelmassa mainitaan tiedolla johtamisen tärkeys mutta laaturekistereiden osalta ei näy budjetissa millään tavalla että halutaan tiedolla johtaa laaturekisterit ovat tärkeitä hoitoketjujen sujuvuuden avoimuuden ja myöskin kustannusvertailun takia kysyisinkin ministeri kiurulta loppuvatko laaturekisterit kun niiden rahoitus nyt loppuu

arvoisa herra puhemies hoitajamitoituksen viivästyminen tämä kaatui siihen kun hallitus kaatui ja tuli viikon paussi te perustelitte hyvä hallitus ja ministerit tätä juurikin niin että sen takia esitys viivästyy koska hallitus kaatui on vaikea uskoa että viikko voisi vaikuttaa näin ratkaisevasti tällaiseen asiaan olisi voinut kuvitella että esitys on kuitenkin jo pitkällä valmistelussa tässä tulee sellainen tunne että siellä on suuria ongelmia saada sitä aikaiseksi se herää väistämättä ja kysynkin teiltä mitä ongelmia siellä hoitajamitoituslakiesityksessä nyt on onko sitä tulossa ja kuinka paljon se viivästyy emme jaksa millään uskoa näitä teidän selittelyjänne olette kohdentaneet viisi miljoonaa euroa siihen hoitajamitoitukseen se tuntuu aika riittämättömältä

millainen suunnitelma teillä on saada hoitajia ja palkata kouluttaa

arvoisa puhemies kun tuo ensimmäisen puheenvuoro oli esittelypuheenvuoro niin nyt pääsen sanomaan muutaman henkilökohtaisen näkemyksen itse asiassa olen hyvin iloinen että tähän istanbulin sopimuksen koordinointiin saadaan nyt resursseja ja toivon että ministerit katsovat huolella sen miten se on järkevä organisoida sillä tavalla että useammassa ministeriössä otetaan aidosti vastuuta siitä että perheen sisäistä ja naisiin kohdistuvaa myös ehkäistään ja että uhrien apu on riittävällä tasolla toinen asia johon haluaisin kiinnittää huomiota liittyy mielenterveyden häiriöihin me itse asiassa tiedämme että oecd on arvioinut että kustannukset meidän yhteiskunnallemme tästä tulee ovat noin yksitoista miljardia ja mielenterveyden häiriöt ovat suurin syy miksi ihmiset nykyään siirtyvät työkyvyttömyyseläkkeelle nyt kun sote uudistusta rakennetaan kyse on myös kouluterveydenhuollosta ja koulujen palveluista esittäisin tiukan vetoomuksen että katsotte huolella sen miten tämä rakenne syntyy tässä uudessa sotessa koska koulut ovat ne missä nuoret tavoitetaan

arvoisa puhemies sosiaali ja terveyspalveluiden painopiste on tällä hallituskaudella käännetty takaisin matalan kynnyksen peruspalveluihin vaikka kokonaisvaltainen sote uudistus on käynnissä tämä hallitus ei ole unohtanut nykyisiäkään peruspalveluita ensi vuodelle on varattu noin sata miljoonaa euroa kuntien sosiaali ja terveydenhuollon peruspalvelujen kehittämiseen sosiaalietuuksia korotetaan pyritään tukemaan heikoimmassa asemassa olevia ja edistämään näin sosiaalista oikeudenmukaisuutta vanhusten hoivapalveluita halutaan parantaa ja lapsi ja perhepalveluihin halutaan panostaa mielenterveyspalveluita vahvistetaan laatimalla mielenterveysstrategia arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä myös sitä että omaishoidon kehittämiseen ryhdytään ja siinä kiinnitetään huomiota myös työssäkäyvien omaishoitajien sekä lasten ja nuorten omaishoitajana toimivien henkilöiden tilanteeseen tämä hallitus haluaa luoda hyvinvointia hyvinvointi lisää tuottavuutta ja työllisyyttä mikä lisää luottamusta tulevaan ja rohkaisee myös yrittämään

arvoisa herra puhemies on yhdessä saatu aikaan marinin hallituksen ensimmäinen ensimmäinen budjetti ja monet kysymykset haastavat meitä täällä sosiaali ja terveyspuolella ja edellyttävät hyvin valmisteltuja ja vastuullisia toimia hallitukselta ministereineen ja ja ministeriöiltä virkamiehineen ikääntyminen kaikki hoivakysymykset sote uudistus sotu uudistus minä toivon että me pystymme katsomaan ihmistä kokonaisvaltaisesti kaikissa palveluissa vauvasta vaariin ei palastella niin että ihminen on irrallinen pää tai irrallinen käsi tai irrallinen hammas vaan ihminen on kokonaisuus ja vihdoin ja viimein päästään päästään meidän järjestelmässämme siihen että hoidetaan kokonaista ihmistä ei vain irrallisia osia
arvoisa

suurella ilolla tervehdin tätä että on tämä rintamaveteraanien asia hoidettu ja tämä korotus on tullut tämä satakaksikymmentäviisi euroa heille ja myöskin sotainvalidien puolisoille tulee helpotusta mutta valitettavasti tietenkin nämä uudistukset tulevat vasta ensimmäinen neljättä voimaan olisi vuodenvaihteessa ollut kyllä vielä vielä parempi vaihtoehto mutta se miksi nyt vielä haluaisin jatkaa tässä maassa on vielä myöskin sotiemme veteraanien puolisoja jotka eivät saa valtiolta mitään esimerkiksi ruoka apua taikka jotain muuta hoivaa voitaisiin heille antaa toivonkin että sitten kun seuraavan kerran budjettia käsitellään niin voisimme myöskin näihin asioihin saada lisäyksiä oma äitinikin on vielä elossa ja hän aikanaan oli oli ilmavalvontalottana ja siellä taistelujen keskellä kun haapamäen ratapihaa pommitettiin hän oli siinä sadan metrin päässä tornissa mutta jäi henkiin ja ja häntäkään ei ole ole muistettu toivonkin samalla että vielä

arvoisa puhemies harvoin näin epäselvässä tilanteessa ollaan tässä vaiheessa budjetin käsittelyä hallitus lupasi ennen vaaleja hoitajamitoituksen hetkessä ja yhdellä virkkeellä tällä hetkellä me emme tiedä milloin tuo esitys tulee ja todella suuri pettymys oli se että kun te totesitte ministeri kiuru että vähintään neljätuhattaneljäsataa hoitajaa ja miljoonaa euroa tulee niin ensi vuoden budjetissa on viisi miljoonaa euroa sillä ei saa sataakaan hoitajaa miten tämä on mahdollista miten te teitte näin rujon arvovalinnan kun budjettia teitte hoitotakuun kiristys se että nopeammin pääsisi terveysasemalle on kokoomuksen aloite on hyvä että se on hallitusohjelmassa te sanoitte että seitsemälläkymmenellä miljoonalla jos jollakin saa ne tuhat lääkäriä minkä te olette luvannut mutta nyt on ilmennytkin että sillä rahalla ei voi palkata lääkäreitä voisitteko kertoa miten näin kävi että hoitajamitoituksen määrärahat puuttuvat budjetista ja voitteko te kertoa millä rahalla nuo lääkärit palkataan

arvoisa herra puhemies tosiaan tämä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on nyt hyvällä uralla itselläni on hyvin luottavainen luottavainen olo tästä koska tällä kertaa kun kokoomus ei ole tässä mukana bisneksen sijaan nyt on aidosti keskiössä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja siinä hallituksen on syytä jatkaa

valtiovarainvaliokunta esittää turun yliopiston sisäilmayksikölle tälle trossi yksikölle rahoitusta näiden hoitomenetelmien tutkimukseen toivoisin että ministerit kiuru ja pekonen voisitte kommentoida näettekö samalla tavalla tämän sisäilmakeskustelun hyvin yksipuolisena koska saan paljon täältä sairastuneiden puolelta sitä palautetta että virkakunta ei ministeriöissä thlssä ota tosissaan näitä sairauksia ja näiden sairastuneiden ongelmia

arvoisa puhemies arvoisa ministeri pekonen keliakiakorvaus poistettiin viime kaudella kuten muistatte ja nyt eduskunta on ottanut valtiovarainvaliokunnan mietinnössään lausuman tasolle toiveen siitä että te kiirehditte tätä selvitystyötä jota hallitusohjelmassa edellytettiin ja edellytti myös sitä että jtsssä varataan tähän tarvittava rahoitus nyt toivoisin että tämä asia etenisi näin ilokseni huomasin myös että keliakiakorvauksen ottaneet myös kaikki oppositiopuolueet myönteisen kannan joten tämä on nähtävästi yhteinen tahtotila meiltä kaikilta toinen asia joka myös nostettiin lausuman tasolle on vtr rahoituksen taso joka on pudonnut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kuten tiedämme perusterveydenhuollon ja varsinkin terveyskeskusten tilanne on erittäin heikko ennen kaikkea lääkäreitten osalta ja nyt lääkärit toivoisivat sitä että heillä olisi mahdollisuus myös tutkimus ja kehittämistyötä työnsä ohella nyt toivoisin kuten lausumassa todetaan että tämä tämä tutkimus saatetaan takaisin kasvu uralle ja tästä kysyisin ministeri kiurulta

arvoisa herra puhemies todella huolestunut minäkin olen tuosta hoitajamitoituksen tilasta siitä että se ei ole vielä vielä kunnossa toivotaan että pian saadaan mutta kysyisin semmoisesta asiasta että kuinka nyt on ajateltu esimerkiksi näitten tietokone ja tämmöisten tiedonsiirtojärjestelmien toimivan sillä tavalla että jos vaikka savosta tai vaasasta henkilö menee helsinkiin tai lappiin sairaalaan niin ne tiedot siirtyvät ja lääkäri tietää minkälainen hoitojuttu potilaalla on menossa eli tiedonsiirrosta kysyisin milloinka on yksi yhtenäinen systeemi suomessa entäs omaishoidon tuki onko omaishoidon tukeen tulossa että se tulisi verottomaksi ja vielä kysyisin siitä miten apteekkeja hyödynnetään koska apteekkeja apteekkeja on joka kunnassa montakin joissakin kunnissa miten apteekkeja voidaan hyödyntää enemmän sosiaali ja terveysasioissa

arvoisa puhemies ikäihmisten palvelut on ehdottomasti turvattava mutta uudistuksia on tehtävä niin että kunnat pystyvät vastaamaan niille annettuihin velvoitteisiin uudistamistyötä on myöskin tehtävä kokonaisuutena ja ympärivuorokautisen hoivan ratkaisuja on käsiteltävä osana vanhuspalveluitten kokonaisuudistusta ympärivuorokautisen hoivan säätelyä uudistamalla heikentää kotihoidossa olevien ihmisten tai omaishoitajien asemaa tähän haluamme kiinnittää myöskin huomiota ensi vuoden talousarviossa kokoomus esittää hoivapakettia jossa on tuhat hoitajaa kotihoitoon tuhat hoitajaa ympärivuorokautiseen hoivaan eli ikääntyneitten parempaan hoivaan yhteensä sataviisikymmentä miljoonaa euroa pysyvää lisäystä mikä on yli kymmenen kertainen määrä hallituksen tekemään lisäyksen nähden haluamme myöskin painottaa kuntouttavia palveluita valvontaa ja vanhuspalveluitten velvoittavuutta toisena nyt viimeistelyssä olevaan asiaan haluan vielä kiinnittää huomiota eli hoitotakuun kohdalla toivomme että perustason palveluiden hoitotakuun tiukentamisen yhteydessä pääsy myöskään suun terveydenhuollon ja mielenterveys ja päihdehuollon perustason palveluihin ei vaarannu eihän näin päästetä käymään

arvoisa puhemies haluan nostaa esiin yhden ison asian ja sitten kaksi hieman pienempää mutta erittäin tärkeää ja se täällä jo esillä ollut sote uudistuksen eteneminen se on paitsi välttämätöntä suomalaisten palveluiden turvaamiseksi myös suomalaisten kuntien näkökulmasta ja toivonkin kyllä kaikkia voimia ja menestystä ministerille tämän hankkeen eteenpäin viemisessä ne kaksi muuta asiaa jotka haluan nostaa esille ovat erittäin myönteisiä asioita lapsilisien korotus minusta se on todella viisaasti nyt kohdennettu juuri perheille joille se tulee eniten tarpeeseen eli monilapsisille eli yhden tulonsaajan perheille ja tämä on erittäin viisasta samaten opintotuen huoltajakorotus on todella viisasta politiikkaa lopuksi myös erittäin tärkeä asia joka liittyy tähän istanbulin sopimuksen toimeenpanoon eli eli turvakotien rahoituksen lisääminen valiokuntakin lisäsi tämä on todella tärkeä asia ja tästä kiitokset kyllä paitsi ministereille myös valiokunnalle
arvoisa herra puhemies paljon on haasteita ikäihmisiin hoitajamitoitukseen liittyen ja niin edelleen niin kuin on tässä tullut esille mutta täytyy sanoa että kiitostakin täytyy tästä esityksestä antaa siinä on monia hyviä asioita turvakotien lisääminen päihdeäitien huoltoon euroja lisää samaten lääkehuollon kehittämiseen ja tietysti kiitokset ruoka aputoimijoille se on erittäin erittäin apua voidaan jakaa mutta toimijat tarvitsevat tietysti euroja toimintaansa mutta sitten olisin halunnut kysyä näistä lapsiperheistä lapsiperheköyhyydestä lohi tuossa mainitsi lapsilisän jakamisen juuri näin olisi hyvä mutta kysyisin minkä takia päädyitte siihen kuitenkin jokaiselle lapselle nimenomaan niille ensimmäisille lapsille se lapsilisän korotus olisi tarpeen samaten vauvarahaa tuhatta euroa olemme esittäneet tuloveron lapsivähennystä ja myös opintorahan suurempaa huoltajakorotusta me tiedämme tämän syntyvyyden haasteen ja tietyllä tavalla taloudellinen turva on kuitenkin iso tekijä siinä elikkä tähän olisin halunnut vielä tarkennusta

arvoisa herra puhemies ensiksi haluan kiittää hallitusta niiden yli kuudensadantuhannen eläkkeensaajan puolesta joidenka toimeentulo kasvaa ensi vuonna tämä on selvä arvovalinta ja tämä on suunnanmuutos tähän pitkään kehitykseen nyt puututaan eläkeläisköyhyyteen ja tämä on äärettömän iso ja tärkeä asia jonka haluan heti ensimmäisenä hallitukselle sanoa

takuueläkettä viidelläkymmenellä eurolla kansaneläkettä on nostettu viimeksi kaksitoista vuotta sitten eli eli siinäkin mielessä haluan korostaa tämän tärkeyttä ja suunnanmuutosta täällä on tuotu paljon esille että eläkkeensaajan toimeentuloon vaikuttavat keskeisesti myös palvelut ja nythän on tärkeätä että nimenomaan hoitotakuuseen ja palveluihin panostetaan ja tuodaan tämä henkilöstömitoitus josta täälläkin on vain puhuttu vuosikausia mutta nyt se tehdään

arvoisa puhemies haluan ensiksi edustaja koskelan tavoin kiittää koko eduskuntaa yli puoluerajojen tehdystä päätöksestä jolla rintamalisä nousee sataankahteenkymmeneenviiteen euroon toki tämä päätös tulee useimpien veteraanien kannalta liian myöhään mutta hyvä että se nyt kuitenkin lopulta toteutetaan kiitos siitä arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat muun opposition tavoin huolestuneita sote uudistuksen etenemisestä tai pikemminkin siitä että se tuntuu nyt junnaavan paikoillaan hallitukselta on tullut tullut tänne eduskuntaan lähinnä esitys sote rajoituslaista mutta mikäli uudistus saataisiin eteen hyvässä hengessä parlamentaarisesti niin uskoisin että se olisi paljon paljon kestävämpi ja toisi toisi nämä palvelut lähemmäksi kansalaisia pitkällä tähtäimellä kustannustehokkaampi arvoisa puhemies monien omaishoitajien asema on tukala paitsi henkisesti myös taloudellisesti ja omaishoito on tärkeää paitsi yhteiskunnallisesti myös inhimillisesti ja se myös vähentää julkisten sote palveluiden tarvetta kysyn ministeriltä

puhemies kiitoksia oikein hyvistä esittelyistä ministeri pekoselta kysyisin ensiksikin kiitoksia siitä että osatyökykyisten työllistymisen edistämistä on jatkettu jos siitä sitten vähän tarkemmin kysyisin miten se etenee sitten sotu uudistuksesta missä siinä mennään ministeri kiurulle niin ikään kiitoksia hyvästä esittelystä kysyisin tästä sosiaali ja terveydenhuoltouudistuksesta kun olemme saaneet lukea että nyt on tänne pääkaupunkiseudulle tulossa tällainen erillishanke joka on mielestäni kannatettava niin kysyisin voisivatko muut suuret kaupunkiseudut saada myöskin sitähän mietittiin viime kaudellakin että tulisi tällaista jotain variaatiota mutta se jäi hieman kesken henkilöstömitoituksesta kysyn mitkä ammattiryhmät nyt siihen sitten lasketaan ja onko niin että vain osa työstä lasketaan mitoitukseen hoitotakuusta seitsemän päivän hoitotakuu hyvä juttu mutta onko kysymyksessä kysymyksessä vastaanottoaika vai hoidon aloittaminen

puhemies on erinomaista ja oikeudenmukaista että hallitus on budjetissaan köyhän asialla vahvistaa monin tavoin huolenpitoa kaikenikäisistä ihmisistä lapsilisiin tulee korotuksia opintotuen huoltajakorotusta nostetaan pienimpiä eläkkeitä korotetaan hoitoon pääsyn määräaikoja lyhennetään sote uudistuksen valmistelu on menossa se on hallituskauden merkittävimpiä hankkeita joka vaikuttaa jokaisen suomalaisen mahdollisuuteen saada yhdenvertaisesti palveluja mutta se vaikuttaa myös meidän julkisen taloutemme kestävyyteen edustaja vehviläinen jo tilanteesta ja itseänikin se kiinnostaa lisäksi haluaisin kysyä siitä kun hallitusohjelmaan kirjasimme että me parannamme sosiaalisen luototuksen saatavuutta niin että sitä olisi mahdollista saada koko maassa mikä on tämän sosiaalisen luototuksen valmistelun tilanne se on erittäin erittäin merkittävä tekijä sellaisille ihmisille jotka esimerkiksi ovat saaneet maksuhäiriömerkinnän eivätkä selviä taloudellisesti

keskiöön sen mikä sinne kuuluu ihmisen hallitus parantaa sote palveluiden saavutettavuutta vaikuttavuutta ja laatua kuntien järjestämään sosiaali ja

uudistuksessa mukana ovat myös omaishoidon kehittäminen kansallisen mielenterveysstrategian toteuttaminen sekä kotihoidon kehittämisohjelma suomeen perustetaan lastenasiaintaloja jotka auttavat väkivallan uhreiksi joutuneita lapsia arvoisa puhemies viime kaudella aloitetun lape työn jatkuminen on avainasemassa lapsi ja perhepalvelujen laadun parantamisessa perhekeskukset sekä lisäresurssit aikuisten mielenterveys ja päihdepalveluissa auttavat perheitä selviämään vaikeista ajoista eteenpäin turvakotipaikkojen lisäämiseen osoitettua määrärahaa tervehdimme ilolla tämä ei kuitenkaan vielä riitä istanbulin sopimuksen suosituksen mukaiseen paikkamäärään on vielä pitkä matka suomessa naisiin kohdistuvan väkivallan juurisyihin on puututtava ja kaikkea väkivaltaa on aktiivisesti ehkäistävä ennalta oikea aikainen apu koko perheelle on parasta apua myös lapselle

arvoisa herra puhemies vanhustenpalveluista ja niitten laadusta on paljon keskusteltu viime aikoina ja viime vuosina ja tähän liittyen hoitajamitoituksesta erityisesti yksityisellä puolella on erittäin paljon näitä virheitä tapahtunut jos otan esimerkiksi varkauden tilanteen niin siellä kunnat kun käyttävät palveluseteleitä niin se maksaa kolmetuhatta euroa kuukaudessa sitten vuokrapaikka

euroa kuukaudessa plus viisitoista euroa päivässä ruoasta ja kun siihen vanhustenpalveluun kuuluu hoitosuunnitelma niin olen jäänyt pohtimaan kuinka varmistetaan niin sanottu vanhuksen kuluttajansuoja jotta hän saa sen oikean palvelun mitä tulee saada minusta oli hyvä asia kun tänne on lisätty valvontaviranomaisten resursseja vuodelle

suomi on maailman turvallisin ja onnellisin maa näin sanotaan silti suomi on eun toiseksi vaarallisin paikka naisille joka kolmas nainen kokee elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa mutta haluan korostaa että myös aivan liian moni mies kokee lähisuhdeväkivaltaa tilastokeskuksen viimevuotisten tietojen mukaan viranomaisille ilmoitettuja perhe ja lähisuhdeväkivaltauhreja oli lähes kymmenentuhatta mikä oli kolme pilkku kuusi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja tämä on valitettavasti vain jäävuorenhuippu yli viisituhatta hakeutui vuonna kaksituhattakahdeksantoista turvakoteihin liian monelle jouduttiin näyttämään ovea kun ei ollut tilaa turvapaikkoja on liian vähän ja nyt myönnettävä kahden miljoonan euron lisämääräraha turvakotipaikkojen lisäämiseen tulee todella tarpeeseen arvioitu tarvittava määrä olisi viisisataa paikkaa vetoankin nyt ministereihin että tällä tiellä jatketaan ja turvakotipaikkojen määrää tullaan myös jatkossa lisäämään

arvoisa puhemies hallitukselta ei ole tullut valiokunnan käsiteltäväksi paljon puhuttua ja odotettua esitystä hoitajamitoituksen nostosta tämä on ollut syksyn suurin pettymys nyt lakiesityksen käsittely siirtyy keväälle eli vatulointi tämän asian kanssa jatkuu uusi pääministerimme sanna marin sanoi eilen esitellessään uusvanhaa hallitusohjelmaa että ketään ei jätetä yksin ja että vanhuksista pidetään huolta ei pidetä edelleenkin me jätämme vanhukset yksin pitämällä heitä kotihoidossa silloinkin kun se ei enää ole se paras paikka edelleenkin palvelukodeissa asuvien vanhuksien tarpeita laiminlyödään koska nykyisellä hoitajamitoituksella heistä ei ehditä pitämään niin hyvää huolta kuin olisi tarpeen edelleenkin hoitajat kamppailevat jaksamisen äärirajoilla sekä kotihoidossa että palvelukodeissa edelleenkin yhä useampi lähi ja sairaanhoitaja jää työkyvyttömyyseläkkeelle loppuunpalamisen ja sitä seuraavan masennuksen vuoksi vuonna kaksituhattakahdeksantoista heitä oli tuhatkolmesataa hoitajaa suomalaisena minä häpeän suomen vanhustenhoidon tilaa se ei kestä päivänvaloa myöskään vertailussa muihin pohjoismaihin kysynkin teiltä ministeri kiuru ettekö te häpeä edustaja juuso
pysytään tässä minuutissa

arvoisa herra puhemies on hyvin surullista ja huolestuttavaa että suomi koreilee vuodesta toiseen euroopan perhe ja ja lähisuhdeväkivaltatilastojen kärjessä ja tästä aiheesta on täällä useammassa puheenvuorossa jo kunnioitettavasti mainittu euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä julkaisi siis syyskuussa ensimmäisen suomea koskevan raporttinsa jonka mukaan emme esimerkiksi vieläkään tunnista kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja ja kompuroimme yhä lähestymiskiellon kanssa raportissa kiinnitetään erityistä huomiota myös lasten asemaan mikä on erittäin tärkeä huomio on kannatettavaa ja positiivista että lisäämässä kolmesataatuhatta euroa yhteensovittamiselimen toimintaan mutta kaikki hyvin tiedämme että tämä ei suinkaan yksinään riitä ja tämä tärkeä asia olisi vihdoin saatava kuntoon suomessa

arvoisa puhemies ministeri pekonen totesi maailman paras työelämä ministeri kiuru totesi kohti sosiaalista oikeudenmukaisuutta kokoomus ja kristillisdemokraatit toteavat omassa mietinnössään vastalauseessaan tai epäluottamuslauseessaan hallitukselle tämä hallitusohjelma ja sen budjetti ei kannusta suomalaisia ahkeruuteen ja itsensä kehittämiseen perussuomalaiset omassa lausunnossaan toteavat tämä hallitusohjelma ja budjetti eivät vastaa sosiaali ja terveyspalveluita tarvitsevien kansalaistemme tarpeisiin eivätkä paranna useimpien kansalaisten arkea

suomalaisista käteen jäävät tulot lisääntyvät te tulette panostamaan voimakkaasti perusturvaan myöskin pienimpiin eläkkeisiin indeksitarkistukset tehdään opintotukea ja lapsilisiä lisätään ja tasoitatte tuloeroja arvoisat ministerit kuinka uskottavalta tuntuvat nämä oppositiopuolueiden epäluottamuslauseet teidän silmissänne

arvoisa puhemies hallitusohjelman sivulla todetaan että kehitetään omaishoitoa mitään muuta hallitusohjelmasta ei löydy omaishoidon osalta kysyn yksinkertaisesti miten ja milloin omaishoidon kehittämisen näemme täällä päätöksenteossa sitten hallitusohjelman sivulla

sote uudistuksen osalta että itsehallinnollisia maakuntia on kahdeksantoista mikä on nyt tilanne kun uuttamaata ollaan jakamassa pitääkö tämä kahdeksaantoista edelleen paikkansa sitten sote uudistuksen valmistelusta kunnat ovat nyt ulkona siitä valmistelusta ja parlamentaarisesti sitä ei valmistella milloin aiotte ottaa esimerkiksi puolueet ja kuntaliiton ja kunnat mukaan

arvoisa puhemies lääkäripula on totta sain tänä aamuna eräältä tuttavaltani viestin jossa sanotaan että hän seitsemänkymmentäkaksi vuotias mies on nyt saanut jo kolmannen kerran siirron vakavasta sydänleikkauksesta eteenpäin ja se johtuu siitä että lääkäreitä ei husissakaan ole saatavilla olette varanneet kuusikymmentä miljoonaa euroa hoitotakuun tiukentamiseen ensi vuoden budjettiin mutta sehän on pääasiassa perusterveydenhuollon puolella millä tavalla aiotte parantaa erikoissairaanhoidon palveluita ja mitä haluatte että vastaan tälle seitsemänkymmentäkaksi vuotiaalle tuttavalleni joka odottaa sitä pikaista sydänleikkausta
arvoisa herra puhemies täällä edustajat viljanen ja pelkonen ovat pitäneet erittäin tärkeitä puheenvuoroja yksi pahimmista syrjinnän muodoista lähisuhdeväkivalta rehottaa meillä suomessa suomessa jopa joka kolmas nainen kokee elämässään lähisuhdeväkivaltaa jokaisen meidän lähipiiristä siis löytyy varmasti näitä naisia jotka ovat sitä kokeneet arvoisa herra puhemies haluankin kiittää hallitusta erityisesti siitä että se panostaa ensi vuonna istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoon naisiin kohdistuvan väkivallan erityisesti lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja ja väkivallan uhrien auttaminen vaatii resursseja palvelujen parantamisen lisäksi me tarvitsemme todellisia asennemuutoksia ennen kaikkea meidän tulee tunnistaa että väkivalta on yksi äärimmäisen syrjinnän muoto ja että syrjinnälle altistavat tekijät altistavat myös väkivallalle meidän onkin päästävä lopullisesti eroon syrjinnästä itsessään vain todellinen toisen ihmisen arvon kunnioittaminen estää väkivaltaa alkuunsa
arvoisa puhemies tässä sosiaali ja terveysministeriön pääluokassa ovat myös aluehallintoviranomaisten työsuojelun vastuualueiden resurssit ja siellä tämän vuoden määrärahataso on kaksikymmentäneljä pilkku kahdeksan miljoonaa euroa ensi vuodelle kaksikymmentäkuusi pilkku kaksi miljoonaa euroa eli siinä on pientä nousua mikä on hyvä asia tästä noususta on miljoonaa kohdennettu työsuojeluvalvontaan ja harmaan talouden torjuntaan yksi pilkku viisi miljoonaa on varsin pieni summa siihen nähden että tässä hallituksen toimesta ja tälläkin budjetilla ollaan lisäämässä itse asiassa vierastyövoiman tuontia siihenhän liittyy paljon ongelmia alipalkkausta ja muita heikkoja työehtoja joita joita sitten viranomaisen pitäisi valvoa niin että työehtosopimukset ja lainsäädäntö tulevat työnantajan toimesta täytettyä tähän tarvittaisiin kyllä paljon enemmän määrärahoja kuin mitä nyt esitetään ja lisäksi tietysti muita toimia kuten alipalkkauksen kriminalisointi ja ammattiliittojen kanneoikeus onko näille hallitus aikonut jotakin

osoitetaan kuusikymmentä miljoonaa euroa perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn parantamiseen tämä merkitsee käännettä perusterveydenhuollon tilanteeseen joka on tasaisesti heikentynyt lipposen toisen hallituksen päättäessä vuonna kaksituhattakolme toimintansa suomessa oli kymmenen miljoonaa terveyskeskuslääkärikäyntiä tällä hetkellä on kuusi miljoonaa

edustaja kauman puheenvuorossa kuultiin myös erikoissairaanhoidossa neurokirurgit tekevät työterveyshuoltoa koska se on paremmin palkattua sydänkirurgit poistavat hiekanjyviä kaatuneitten pikkulasten polvista meillä ollaan tällä hetkellä menetetty tilanne terveydenhuollossa ja ollaan veitsenterällä nyt ollaan tekemässä käännettä minun silmilläni katsottuna käänne näyttää vielä pieneltä mutta on kuitenkin käänne

arvoisa puhemies erityisesti kehittyvistä maista saapuva maahanmuutto kustantaa yhteiskunnallemme miljardeja vuodessa suurin osa näistä kustannuksista ei kuulu sisäministeriön hallinnonalalle ei siis kotouttamisen ja vastaanoton kuluihin vaan sosiaali ja terveysministeriön alalle

onko ministeriössä aikomuksia muuttaa maahanmuuttajien sosiaaliturvajärjestelmää siten että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät enää kuuluisi asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin

talman arvoisa puhemies kun kuuntelee oppositiopuolueiden kritiikkiä hallitusohjelmasta ja talousarvioista niin tuntuu siltä että siinä ei ole mitään hyvää mutta eikö ole tärkeätä että hallitus haluaa panostaa ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin joilla on kiistatta sekä taloudellisia että kansalaisten hyvinvointiin liittyviä positiivisia vaikutuksia annetaan hoitotakuu nostetaan pieniä eläkkeitä lapsilisien yksinhuoltajakorotusta ja opintotuen huoltajakorotusta ja korotetaan perusturvaa eivätkö nämä ole kannatettavia uudistuksia

puhemies aito tasa arvo elämässä muun muassa kouluissa työpaikoilla palkoissa eri valintatilanteissa ei ole vuonna kaksituhattayhdeksäntoista suomessa edelleenkään totta hallitus on omalta osaltaan sitoutunut sukupuolten välisen tasa arvon edistämiseen muun muassa talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissaan meillä on myös suosituksia joilla päästä eteenpäin lanseerataan sukupuolitietoisen budjetoinnin käsite kytketään sukupuolitietoinen budjetointi kansallisiin ja hallinnonalakohtaisiin tasa arvotavoitteisiin laajennetaan sukupuolivaikutusten arviointi lakiesityksistä koko laajaan talousarvioprosessiin raportoidaan talousarvion sukupuoli ja tasa arvovaikutuksista systemaattisesti

puhemies kotihoidossa on todettu haasteita ja vanhuspalveluita tulee kehittää kokonaisuutena tarvitaan lisää auttavia käsiä mutta niiden ohella myös uutta teknologiaa uudenlaisia palveluja ennalta ehkäisevän ja kuntouttavan työotteen vahvistamista kysyisin ministereiltä miten kolmas sektori ja järjestöt aiotaan ottaa mukaan kotihoidon tueksi ja miten sote alan työvoimapula aiotaan ratkaista

kyllä tämä stmn talousarvioesitys pitää sisällään hyviä erityisesti pienituloisiin kohdistuvia korotuksia kiitos niistä minäkin haluan kiinnittää huomiota omaishoitajien asemaan kävin itse vastikään syksyllä tutustumassa omaishoitajien arkeen ja sain kuulla ja nähdä mitä se pitää sisällään mielestäni vähintä mitä voisimme tehdä olisi saada omaishoitajien tuki verovapaaksi toinen merkittävästi kansalaisten arkeen vaikuttava asia on vakuutustoiminnan sujuvuus viime kaudella eduskunta hyväksyi yksimielisesti lausuman joka edellyttää hallitusta tuomaan esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ensi keväänä kysyisin teiltä ministeri pekonen missä vaiheessa tämän asian valmistelu menee tällä hetkellä
arvoisa

puhemies tämän budjetin kulmakivinä ovat siis yhdenvertaisuus ja tasa arvo sekä verorahoitteiset hyvinvointi ja koulutuspalvelut haasteina ovat tälläkin alalla syntyvyyden lasku ja ikääntyminen palveluiden eriytyminen ja yhteiskunnan ja perheiden muuttuminen tällä budjetilla voimme kuitenkin tarttua hyvinvoinnin edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen muun muassa valmisteilla oleva mielenterveysstrategia lapsiperhestrategia joka ottaa kantaa muun muassa yhä yleistyvän vuoroviikkoasumisen tasa arvoon ja sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus ovat niitä uudistuksia jotka edistävät näitä tavoitteita

ja kela kyytien kattomaksujen kehittämistä nämä ovat isolle osalle pienituloisia suuri ongelma kun kaikki nollautuvat vuodenvaihteessa ja tulot ovat pieniä yhdenvertaisuuden ja tasa arvon nimissä tämä on iso asia

haluan todeta tässä kun tässä on kiirehditty nytten tätä hoitajamitoitusasiaa sosiaali ja terveysvaliokunnan työtilanteesta sen verran että päätimme työt viime perjantaina siellä ja vaikka me olisimme tällä viikolla saaneetkin hoitajamitoitusta koskevan hallituksen esityksen niin realismin nimissä olisimme aloittaneet sen käsittelyn kyllä sitten vasta helmikuun alussa ja sama asia tietysti koskee tätä terapiatakuu

se on tänne jätetty ja se on minusta todella hieno asia mutta sen osalta olemme sopineet valiokunnassa että siinä käydään julkinen kuuleminen helmikuun alkupuoliskolla ja sitten kun katsomme sitä hoitotakuuasiaa niin sitä varmaan voidaan sitten linjata käsitelläänkö ne yhtä aikaa mutta sitten vielä kysyisin hyvän keskustelun päätteeksi ministeri pekoselta tästä sosiaaliturvan uudistamisesta pystyttekö jo sanomaan tässä kohtaa mitä painotuksia tällä vaalikaudella siihen tulee mitä me voisimme saada jo lainsäädäntönä tänne eduskuntaan käsiteltäväksi

kiitos arvoisa puhemies kiitos kaikille erittäin hyvistä kysymyksistä niitä tuli todella paljon ja ajattelin että jos puhun oikein nopeasti niin ehkä ehdin niihin kaikkiin vastaamaan jos en niin jatkan teidän kaikkien kanssa keskustelua kuitenkin myöhemmin edustaja filatov ja edustaja anneli kiljunen nostivat heti tässä keskustelun aluksi esiin tämän keliakiakorvauksen ja sen palauttamiseen liittyvän selvityksen josta myöskin tämä lausuma on on jätetty haluan todeta että tämä selvitystyö on jo käynnistetty ministeriössä ja kun se etenee niin sitten varmasti pääsemme myöskin siihen pisteeseen että voimme tarkastella mikä on on keliakiakorvauksen palauttamisen mahdollisuus ja siihen tarvittava määräraha sitten edustaja filatov nosti esiin myöskin mielenterveyspulmat jotka ovat suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin tämä on totta ja juuri tästä syystä nyt toteutetaan temin kanssa yhteistyössä tämä tämä osatyökykyisten työkykyohjelma johon on kohdennettu kymmenen miljoonaa euroa ensi vuodelle sitten lisäksi pääsemme käynnistämään myöskin tämän työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman mikä on äärimmäisen tärkeää koska minusta on erittäin tärkeää että yksikään ihminen joka on jo työelämässä ei sieltä työelämästä putoa pois edustaja koskela nosti esiin ensimmäisenä nämä nämä rintamalisien korottamiset joihin myöskin edustaja savio täällä viittasi haluan heti sanoa että en ota tästä lisien korottamisesta kunniaa itselleni vaan kiitän eduskuntaa yli puoluerajojen tästä päätöksestä

korotetaan haluan huomauttaa siitä että että olisi tietysti ollut mahtavaa että me olisimme saaneet nämä etuudet maksuun heti vuoden alusta mutta tämä esitys tehtiin marraskuun puolivälin jälkeen ja sen jälkeen käsiteltiin täällä eduskunnassa valitettavasti kelan järjestelmät eivät pysy ihan näin nopeassa tahdissa mukana ja sen takia tämä korotus tulee voimaan ensimmäinen huhtikuuta kaksituhattakaksikymmentä

hallitus tulee tarkastelemaan myöskin lisäkeinoja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi edustaja risikko esitti esitti monta hyvää kysymystä totean että osatyökykyisten työllistämisohjelmaa on valmisteltu hyvässä valmisteltu hyvässä yhteistyössä temin kanssa se on pian valmis ja sitten pääsemme todella työhön ja toteuttamaan sitä ja tavoitteena on kuntouttaa ihmisiä takaisin työmarkkinoille takaisin työmarkkinoille toki meidän täytyy kuitenkin tunnustaa sekin että joukossa on ihmisiä jotka eivät kuntoudu takaisin työelämään ja heille pitää sitten miettiä inhimillisiä ratkaisuja myöskin sotu uudistus nousi edustaja risikon ja vehviläisen puheenvuoroissa esiin olen todella pahoillani siitä että emme päässeet käynnistämään tätä sotu uudistuskomiteatyötä tämän vuoden puolella se oli minun tavoitteeni ja sen olisin halunnut tehdä mutta valitettavasti en nyt siihen päässyt mutta komiteatyö alkaa heti vuoden alusta ja sieltä sitten komitea tuo tuo puhemies ihan muutama vielä haluan edustaja purralle vastata että ei tällaisia suunnitelmia ei ole meillä sosiaali ja terveysministeriössä ja ronkaiselle todettakoon että otamme vakavasti tämän lausuman vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamisesta työ on käynnissä ja palaamme siihen

arvoisa puhemies nyt alkaa tehtävä impossible sen takia että tässä oli valtavasti kysymyksiä mutta yritän nyt tässä koota ja joidenkin kanssa voidaan sitten puhua erikseen kempin kyllösen kauman ja rehn kiven kokonaisuus liittyy aika paljon toisiinsa ensinnäkin rehn ennaltaehkäisyn merkityksestä ja nimenomaan tämmöisistä hyvinvointitaloudellisista investoinneista ihmisiin eikö nyt kannattaisi investoida koska säästöt ovat tosiasiassa jatkossa paljon isommat juuri siitä lähtee tämä iso kuva liikkeelle eli kun kemppi puhui hoitoketjujen toimivuuden puolesta ja merja kyllönen kokonaisvaltaisen hoidon puolesta sitä me tässä juuri yritämme ihmisen ei pidä vain päästä lääkäriin kerran vaan ihmisen pitää tulla myöskin hoidetuksi jos tämä meno jatkuu tällaisena

nyt oteta niitä ongelmia vakavasti huolenne on aivan aiheellinen on ihan totta että myös erikoissairaanhoidossa on palveluissa parantamisen varaa mutta kun me katsomme tätä isoa kuvaa niin perusterveydenhuollon ja

palveluiden aika ei ole ollut vielä lainkaan meidän on pakko tämä perustaso saada kuntoon koska se vuotaa jatkuvasti erikoissairaanhoitoon minkä takia meillä on erikoissairaanhoidossa liikaa palveltavia ihmisiä joiden pitäisi olla täällä perustasolla hoidossa ja tämän kuvan saaminen kuntoon on keskeinen osa siinä mitä nyt yritetään tehdä toisin niin kuin tässä edustaja linden jo totesi tässä on isosta käännöksestä nyt kysymys jos tämä onnistuu seuraava kokonaisuus liittyy tähän miten sisältö ja rakenneasioissa otetaan tämä sitten huomioon sisältökommenteissa tuli paljon parantamisen varaa ja ja se kaikki lähtee siitä että tämä hoitotakuu pitäisi saada toimimaan nopeammin että ihminen pääsisi nopeammin lääkäriin onko varaa jopa siihen mitä tässä esitettiin esimerkiksi risikko kysyi että tarvitseeko siinä odottaa niitä muutamia päiviä hoidon arviointiin lainkaan vai eikö mentäisi heti seitsemään päivään ei ollut teiltä sitten se oli tuo edustaja ikonen mutta kyllä tässä on joka tapauksessa ihan hyviä arvioita siitä katsotaan minkälainen se esitys tulee tässä ihan lähiaikoina olemaan me pyrimme tekemään sen hoitotakuuesityksen mahdollisimman nopeasti kuntoon olen valiokunnan puheenjohtajan kanssa samaa mieltä siitä että nyt on tärkeintä että helmikuussa päästään aloittamaan tämä todella on monelta osin hankala tilanne kun me menetimme puolitoista viikkoa tärkeää aikaa juuri silloin kun sitä olisi parhaimmillaan tarvittu se näkyy myöskin tässä hoitajamitoituksessa sillä siinä nimenomaan on tilanne se että arviointineuvosto tietojen mukaan pari päivää sitten illalla ilmoitti että he eivät saa sitä tänä perjantaina valmiiksi minkä takia se jää välipäiville minä en tiedä vielä minä päivänä välipäivinä tämä olisi mahdollista saada mutta teemme parhaamme että se olisi mahdollisimman nopeasti täällä ja varoitin tästä että kun tämä tehdään hallituksen puolella niin me joudumme totta kai lainvalmistelun vaikeudet huomioiden ottamaan myöskin laajan kansalaisyhteiskunnan tätä asiaa arvioimaan toisin kuin eduskunta jolla olisi ollut mahdollisuus edetä nopeasti paljon kysymyksiä jäi vastaamatta pahoittelen sitä mielenterveysasiat laitetaan kuntoon paljon on asioita mutta palataan niihin sitten kahdenvälisissä

arvoisa herra puhemies pariin kokonaisuuteen tässä edustaja taimela luetteli erittäin kattavasti mitä kaikkea hyvää hallitusohjelmaan sisältyy tasa arvopuolella on totta että useimmat näistä ovat juuri näitä poikkihallinnollisia toimenpiteitä ja se se edellyttää tietysti hallitukselta vahvaa tahtotilaa se se on olemassa jo rinteen hallituksen aikana käsiteltiin iltakoulussa iltakoulussa tasa arvoasioita ja varmaan tullaan myös marinin hallituksessa tekemään samoin sen lisäksi on asetettu valtiosihteereistä koostuva työryhmä jota minä johdan ja jossa yritetään koordinoida sekä tasa arvo ohjelmaa että muitakin tasa arvotoimenpiteitä tämä on tietysti aika haastava tehtävä mutta mutta olen kyllä vakuuttunut siitä että hyvällä koordinoinnilla ja hyvällä tahtotilalla pystytään toteuttamaan myös myös kaikki nämä toimenpiteet se on ainakin tasa arvoministerin näin olen käsittänyt tehtävä ja tulen parhaani mukaan toimimaan että tämä onnistuisi sitten sitten arvoisa puhemies tähän istanbulin sopimukseen ja tähän lähisuhdeväkivaltaan mikä tuli tässä useammassa puheenvuorossa jo esille muun muassa edustajat filatov pelkonen tanus viljanen ja forsgren nostivat tämän ja tämä on todella tärkeä asia naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta ovat keskeisiä tasa arvokysymyksiä ja ja myös asennekysymyksiä tällä hallituskaudella laaditaan minä nyt kerron myös sellaista mikä ei ei suoraan ole minun vastuullani mutta kuitenkin kuuluu tähän aiheeseen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma perustetaan itsenäisen raportoijan virka ja nostetaan turvakotien rahoitusta vuodesta kaksituhattaviisitoista tähän vuoteen mennessä turvakotien määrä on kasvanut yhdeksästätoista kahteenkymmeneenkahdeksaan turvakotiin ja näitä perhepaikkoja on lisätty sadastaneljästätoista kahteensataankahteen meillä kokonaissumma on nyt kaksikymmentäyksi pilkku kuusi miljoonaa euroa ja siitä lisäys edelliseen vuoteen on kaksi miljoonaa euroa näitten turvakotipaikkojen osalta ja tätä tätä määrärahaa tullaan lisäämään myös seuraavina vuosina

omalta osaltaan ja tietysti tasa arvoministerinä tämä on on minulle keskeisimpiä tehtäviä kiitos

arvoisa herra puhemies

talousarvioesitys

ovat kolme pilkku viisi miljardia euroa ja tämä on noin kuusisataakolmekymmentäyksi miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa tähän liittyvät merkittävät panostukset muun muassa liikenneverkon parantamiseen korjausvelan hallintaan sekä julkiseen henkilöliikenteeseen määrärahoiltaan suurimmat kohteet talousarviossa ovat perusväylänpito yksi pilkku neljä miljardia euroa väyläinvestoinnit kuusisataakolmekymmentäkahdeksan miljoonaa euroa sekä julkisen henkilöliikenteen ostot ja kehittäminen satakahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa jos teen tästä kokonaisuudesta neljä keskeisintä nostoa niin ne ovat seuraavat perusväylänpito saa parlamentaarisesti sovitun korotuksensa kolmesataa miljoonaa euroa vuodessa korjausvelan taittamiseksi ja perusväylänpitoon kaikkiaan miljoonan euron lisäykset toinen ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdään panostuksia muun muassa vähäpäästöiseen liikenteeseen esimerkiksi joukkoliikenteen tukeen kahdenkymmenen miljoonan euron pysyvä lisäys ilmastoperusteisesti ja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen kolmas nosto suuret ratahankkeet edistyvät talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti ja valtio on varautunut kattamaan osuutensa koko suunnittelusta turun ja tampereen suunnan osalta ja myös itäinen suunta on selvityksissä ja neljänneksi kuten edustaja jokinen mainitsi panostukset kyberturvallisuuteen ovat ovat ensiarvoisen tärkeitä ja ne myös vahvistavat suomen asemaa maailmanluokan osaajana tällä sektorilla valtiovarainvaliokunta esittää momentille lisättäväksi noin kolmetoista miljoonaa euroa kolmenkymmenenkolmen eri puolilla maata sijaitsevan pienen kohteen parantamiseen ja lisäksi vaarallisten tasoristeysten poistamiseen osoitetaan kahdentoista miljoonan euron lisämääräraha uutena väyläinvestointihankkeena aloitetaan siis hyvinkää hanko yhteysvälin sähköistäminen johon myönnetään kuudenkymmenenkahden miljoonan euron valtuus ja aloitetaan kolmen hankkeen suunnittelu tampere jyväskylä rata seinäjoki seinäjoki vaasa rata sekä kemin ajoksen meriväylän syventäminen lisäksi määrärahoilla jatketaan jo aiemmin alkaneiden väyläinvestointien toteuttamista uudet hankkeet huomioiden käynnissä olevia tiehankkeita on vuonna seitsemän ratahankkeita kymmenen ja vesiväylähankkeita kolme arvoisa puhemies liikenteen päästövähennystavoitteilla vastataan suomen tavoitteeseen hiilineutraaliudesta liikenteen päästöt vähintään puolitetaan mennessä askeleena kohti hiiletöntä liikennettä toimenpiteillä vähennetään liikennesuoritteita ja siirrytään kohti kestävämpiä liikkumismuotoja ja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi osoitetaan lisärahoitusta raideinvestointeihin ja mainitsemiini ilmastoperusteisiin toimiin viimeksi mainittuun kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen on varattu vuonna kaksituhattakaksikymmentä yhteensä kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa tästä neljätoista pilkku viisi miljoonaa euroa on kunnille myönnettäviä valtionavustuksia ja kymmenellä miljoonalla on tarkoitus tarkoitus tehdä toimia valtion verkolla valtiovarainvaliokunta on mietinnössään ehdottanut lisättäväksi momentille yhteensä neljäsataatuhatta euroa eurovelo reittien ja muiden valtakunnallisten reittien merkitsemiseen sekä koulumatkapyöräilyn edistämiseen kiitän valiokuntaa näistä arvokkaista lisäyksistä

minulla on vielä ilmeisesti

kiitin valiokuntaa tässä välissä liikenne ja viestintäministeriö on käynnistänyt neuvottelut turun tunnin junan hankeyhtiön sekä suomi rata hankeyhtiön perustamiseksi valtio varautuu nopeiden raideyhteyksien suunnittelun rahoittamiseen tämä rahoitus koostuisi pohjolan rautatiet oyn jo saamasta pääomituksesta sekä lisäpääomituksesta talousarvioesityksen mukaisesti hankeyhtiöiden perustaminen edellyttää että niihin tulee omistajiksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä hankeyhtiöissä voi olla myös muita osakkaita edellyttäen että yhtiöissä säilyy julkisomisteinen määräenemmistö ja nämä neuvottelut on ilo todeta ovat hyvässä käynnissä tärkeää on että liikennejärjestelmäsuunnitteluun haetaan pitkäjänteisyyttä kaksitoista vuotisella valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla joka ohjaa osaltaan määrärahojen kohdentamista parlamentaarinen työryhmä on parhaillaan koolla ja suunnitelma on tarkoitus hyväksyä keväällä liikennejärjestelmäsuunnitelmassa arvioidaan suomen koko väyläverkosto ja linjataan sen kehittämistä vuosina kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva vastaan mielelläni lisäkysymyksiin jos niitä ilmenee kiitoksia

arvoisa herra puhemies on todella ilo olla käsittelemässä tätä talousarviota jossa ensi vuodelle tehdään todella mittavat korotukset liikenteen osalta huomioiden esimerkiksi tätä kuluvaa vuotta joka on ollut poikkeuksellisen alhainen niin perusväylänpidon osalta kuin investointien osalta kuusisataakuusitoista miljoonaa ensi vuonna kuin nyt kuluvana vuonna merkittävää tässä on että tasaisesti ympäri suomen tehdään näitä pieniä liikennehankkeita yhteensä kaksikymmentäkuusi kappaletta ja kyllä täytyy myös antaa valtiovarainvaliokunnalle kiitosta siitä että kolmekymmentäkolme kappaletta lisättiin eduskuntakäsittelyssä näitä pieniä hankkeita tasaisesti eri puolille suomea näillä on hyvin merkittävä alueellinen vaikutus kysyisin millä millä mallilla näyttävät näiden hankeyhtiöiden

tulevat todellakin tarpeeseen liikennepuolelle perusväylänpidon tasokorotus on täysin välttämätön kiitos siitä sillä saadaan hankkeita ja teitä parannettua koko suomessa itse nostaisin myöskin aikaisemmin tulleet vielä esille yksityistiemäärärahat jotka nyt ovat sitten ensi vuonna kaksikymmentä miljoonaa euroa se on todella tärkeää sillä pääosin puutavarat kulkevat sieltä yksityisteiltä niiden runko pettää jo tällä hetkellä sinne tulee saada myöskin tämä tasokorotus tuleville vuosille itse toivon näin hallitusneuvotteluissa käytiin läpi tätä asiaa ja toivottiin se saatavan myöskin nämä kävely ja pyöräilyhankkeet ovat erittäin tarpeellisia ja tärkeitä kaksitoista vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on tärkeä ja toivon että sen kautta saadaan pitkäjänteisesti vietyä isoja tiehankkeita ja ratahankkeita eteenpäin arvoisa puhemies haluan ministeriltä kysyä eräästä asiasta joka on oikeastaan rajat ylittävä hanke saimaan kanavan sulkujen jatkamisesta pidentämisestä se on hallitusohjelmassa toivon että sitä saadaan nopeasti eteenpäin

näitä minuutteja vaikka sulkuja pidennettäisiin
arvoisa herra puhemies kauko ja lähiliikenteen tukemisessa hallituksen tavoitteena on pitää yllä ja nostaa junaliikenteen palvelutasoa ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta hyviä ajatuksia mutta siihen pitää kyllä tietysti satsata ja vaatia vrltäkin että oikeasti ne junat toimivat talvella ja siellä on tilaa me tiedämme että kun ensimmäiset hiutaleet osuvat junan tuulilasiin niin on jarruvika ja vaihteet eivät toimi ja alkaa myöhästyttää ja se tekee taas sen että monet ihmiset joutuvat lähtemään autolla kun eivät luota että se juna tulee ajoissa kun pitää ehtiä lukea että jossain japanissa kun juna lähti kymmenen sekuntia etukäteen pyydettiin anteeksi tai jos se on myöhässä minuutin niin kirjallinen anteeksipyyntö jaetaan junassa ihmisille niin suomessa on tapana että se voi myöhästyä vaikka puoli tuntia ja silloinhan vain todetaan että vaihtonne on mennyt jo että odottakaa seuraavaa junaa eli tähän pitää panostaa ihmiset haluavat liikkua junalla mutta niitten pitää myös toimia aikataulussa eli ennemmin panostuksia tähän ylläpitoon kuin että aletaan tekemään uutta
arvoisa herra

puhemies aluksi haluan kiittää hallitusta tästä korjausvelan lyhentämisestä kiitos siitä sitten näistä raidehankkeista haluan kysyä itse olen hyvin konkreettinen ihminen ja haluaisin konkretiaa nythän te myytte omaisuutta miljardeilla ja sanoitte suunnittelu on käynnissä helsingistä pohjoiseen länteen ja itään päin raidehankkeissa on suunnitelmia on komiteoita on työryhmiä mutta esimerkiksi espoon

mahdollista aloittaa vaikka heti kuokka kauklahden saviseen peltoon se olisi mahdollista miksei tätä toteuteta vielä tässä vaiheessa

nämä isot miksi panetteko te aikaansaavana ministerinä nyt vauhtia näihin hankkeisiin arvoisa
arvoisa puhemies liikenteessä päästöjen vähentäminen kulkee käsi kädessä terveellisyyden ja turvallisuuden kanssa mitä vähemmän autoja on liikenteessä sitä turvallisempaa lapsien on kulkea kävellen tai pyöräillen kouluun ja mitä enemmän ihmiset kävelevät ja pyöräilevät sitä paremmassa fyysisessä kunnossa he pysyvät kulkutapoja on kuitenkin vaikea muuttaa nopeasti siksi se vaatii aitoja toimenpiteitä ei vain kauniita sanoja muutoksia kuitenkin voi tapahtua haluan kertoa positiivisen uutisen oulusta sen jälkeen kun viime vuonna keskustelu ipccn

käynnistyi on oulussa kotimaanlentojen määrä laskenut muutamalla prosentilla ja junamatkat välillä oulu helsinki kasvaneet jopa kahdellakymmenelläkolmella prosentilla vaikka tämä junayhteys edelleen kestää melkein kuusi tuntia tässä budjetissa onkin ennennäkemättömät panostukset kestävään liikenteeseen jotta jotta voidaan tarjota yhä useammalle suomalaiselle matkustaa raiteilla kävelemällä pyöräilemällä ja joukkoliikenteessä haluan erityisesti kiittää näistä panostuksista pyöräilyyn koskaan aikaisemmin budjeteissa ei ole ollut näin suuria pyöräilypanostuksia lisäksi haluan kiittää vielä valiokuntaa panostuksista näihin kävelyn ja pyöräilyn

tarvitaan on on tärkeää kehittää autoilua ja liikennettä siihen suuntaan että että myös päästöttömiä vaihtoehtoja ihmisille on tarjolla

arvoisa puhemies ensinnäkin minäkin yhdyn näihin kiitoksiin hallitukselle siitä että ensi vuoden satsaukset ovat tuntuvia tänne liikennepuolelle eritoten siitä että kolmensadan miljoonan pysyvä lisäys tulee tämän korjausvelan umpeenkuromiseksi ja sitten erityisen iloinen siitä että todellakin nämä yksityistiet ja itse asiassa talvikunnossapito saavat huomattavia parannuksia toivoisin että koko tähän alempaan tieverkkoon kiinnitetään entistä enemmän huomiota olisin sitten semmoistakin kysynyt ministeriltä että kun tiedetään että esimerkiksi kotiseudullani äänekoskella ei henkilöliikennettä junilla ole ollut enää pitkään aikaan ja nytten biotuotetehtaan myötä se siellä on sähköistetty niin olisiko mahdollista että näitä pilottikokeiluita jatkettaisiin ja otettaisiin näitä jo käytöstä poistettuja rataosuuksia myös henkilöliikenteeseen käyttöön se on ainakin hyvin hallitusohjelman kirjauksen mukaista

arvoisa puhemies iloitsen tämän hallituksen sitoutumisesta kattavan valokuituverkon rakentamiseen koko maahan viisi g n lyhyt kantama ei sovi saariston ja maaseudun olosuhteisiin sen takia tarvitaan valokuituverkkoa valokuituverkkoa mihin liitetään viisi g asemia on tärkeää antaa paikallisille pienille operaattoreille mahdollisuus operoida viisi g verkossa

arvoisa herra puhemies kun tiedämme että suomi kerää autoilijoilta veroja yli kahdeksan miljardia ja näistä vain vajaa puolitoista miljardia käytetään sitten erilaisiin liikennehankkeisiin kaikki muut rahat menevät valtion muihin menoihin ja ruotsissa taas valtio kerää yksitoista viiva kaksitoista miljardia ja sitten siitä yli viisi miljardia palautuu tienhoitoon ja tiet ovatkin siellä paremmassa kunnossa niin kysyisin onko mitään pitkän tähtäyksen suunnitelmaa olemassa jossa näitä liikenteeltä kerättäviä tai autoilijoilta kerättäviä rahoja käytettäisiin enemmän perustienpitoon ja väylähankkeisiin jotta saataisiin korjausvelka jossakin jossakin aikataulussa kurottua umpeen onko tällaisia suunnitelmia jos ei ole miksi ei ole se olisi oikein

on hienoa että marinin hallitus on nostanut liikennepolitiikan hallitusohjelmassa tärkeään rooliin niin suomen kasvun saavutettavuuden kuin ilmastotavoitteidenkin osalta on hienoa että korjausvelkaa ruvetaan niin kuin täällä on todettu monessa puheenvuorossa kuromaan kiinni ja talvihoitoluokituksiin on lisää rahaa tiealueilla ja samoin sitten liikenneturvallisuushankkeisiin on paljon

nyt liikennejärjestelmän suunnittelua ruvetaan pitkäjänteisesti tekemään parlamentaarisessa työryhmässä joka on käynnistynyt tämä itäinen suunta itä ja pohjois suomi on jäänyt liikennerahoissa vuosina kaksituhattaneljä viiva kaksituhattayhdeksäntoista kainuu pohjois savo ja pohjois karjala ovat liikennerahoitusten osalta saaneet yhteensä sen mitä seuraavaksi heikoin on se jotenkin säälittävää että meillä samaa matkaa mennään junalla puolitoista tuntia pitempään kuopioon ja joensuuhun kuin seinäjoelle kyllä

pitää saada tähän samaan rytmiin muitten muitten isojen pääratahankkeitten

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitokset siitä että sekä laurila haaparanta radan että hanko hyvinkää radan sähköistystyöt ovat ensimmäistä kertaa kunnolla listoilla hanko hyvinkää radalta saadaan muun muassa vaaralliset tasoristeykset tällä tällä keinolla poistettua olisin kysynyt kuitenkin näistä isojen ratahankkeitten hankeyhtiöistä kun on tarkoitus saada sinne muitakin julkisyhteisöjä rahoittamaan niitä eiväthän nämä kuitenkaan ole jäämässä kuntien niskoille pelkästään kuntataloushan on aika hankalassa tilanteessa mitä toimia sinne tehdään sitten oikeastaan kolmantena kysymyksenä ulkomaalainen rekkaliikenne aiheuttaa varsinkin monella haja asutusalueella harmaita hiuksia teiden kunnon

puhemies nostan esille muutaman huomion jotka tuossa valiokunnan mietinnössä nousivat yksi huoli on se että kun näiden tiesuunnitelmien valmistuminen kestää pitkään joskus kaavojen ja ja ympäristövaikutusten arvioiden kanssa menee kymmenenkin vuotta niin nyt on meillä tiehankkeita suunnitelmat ovat vanhenemassa sen takia valiokunta kiinnittää huomiota siihen että näitä kiirehdittäisiin jotta tiesuunnitelmat eivät ehdi vanhentua ja sitten taas lähdetään uuteen prosessiin tämmöisiä on esimerkiksi hartola oravakivensalmi joka odottaa odottaa kunnostusta sitten toinen huomio minkä valiokunta nosti oli tämä liikenneturvallisuusmaksujen riittävyys liikenneturvallisuustoiminnan edistämiseen käytetään yhdeksän pilkku yksi miljoonaa ja se kerätään liikennevakuutusmaksuista joista kertymä on noin seitsemän pilkku seitsemän miljoonaa ja nyt on budjettivaroista jouduttu kahtena vuonna paikkaamaan toivotaan että ministeri löytää pitkäjänteisen ratkaisun tämän rahoittamiseksi sitten kolmanneksi vielä huomio laajakaistahankkeista edelleenkään haja asutusalueilla ja jopa taajamissa valokuituyhteydet eivät ole siinä kunnossa kuin niiden pitäisi olla

arvoisa herra puhemies yhdyn kanssa kiitoksiin on mainio asia että saatiin budjettiin tämä kolmesataa miljoonaa ei tarvitse miettiä viimeisenä hallituskauden vuotena taas että tulisi notkahdus kuten nyt tuli vuodelle yhdeksäntoista yksityistierahat ovat erinomainen asia kanssa tämä kaksikymmentä miljoonaa kiitos liikennejaostolle saatiin myös nämä jakovararahat tasapainoisesti jaettua koko suomeen suomen tasapainoinen kehittäminen vaatiikin hyvän väyläverkoston kaikkinensa raideliikenteen puolelta ottaisin esille tämän pilottihankkeen tässä oli iloisia ihmisiä monella juna asemalla varsinkin pirkanmaalla nyt maanantaina ja pilotin pilotin ja uusien aikataulujen kautta saatiin hyvää sähinää sinne ensimmäinen kysymys onkin että tuleeko näille jatkoa varmaan nämä jatkoneuvottelut on heti alkuvuodesta käytävä käytävä siellä on meillä kunnissa menossa kova hanke rakastu raiteisiin projekti käytä enemmän junaa junaa toinen asia mikä näissä uusissa aikatauluissa tuli ehkä heikennyksenä poikittaisraideliikenne suomessa

ja olenkin huolissani siitä miten tähän poikittaisraideliikenteeseen tullaan

arvoisa puhemies voin tyytyväisenä todeta että liikenne ja viestintäjärjestelyiden kohdalla on onnistuttu suunnittelemaan järkevä ja toimiva kokonaisuus jonka avulla ihmisten liikkuvuus ja turvallisuus paranevat päästöt vähenevät ja tietoyhteydet saadaan ajan tasalle tämä on kattava esitys ja investoinnit ovat hyvin merkittäviä erityinen kiitos siitä että perusväylänpitoon ehdotetaan kolmensadan miljoonan euron pysyvää tasokorotusta edelliseen kauteen nähden

arvoisa puhemies minäkin kysyisin kaksi konkreettista kysymystä kiitän hyvinkääläisenä hanko hyvinkään sähköistämisestä ja kysyn koska me kuulemme sitä sähkön räpinää siellä siellä hyvinkäällä odottelen sitä jo ilolla toinen kysymys on aikataulusta koskien päärataa helsinki tampere asun hyvinkäällä ja eilen keskustelin erään lahtelaisen kansanedustajan kanssa ja vaikka hänellä on kilometreissä puolet enemmän kuin minulla niin hän on siellä samassa ajassa minusta on erittäin tärkeätä että meillä on nopeat liikenneyhteydet pidemmälle mutta ovatkohan tässä nyt unohtuneet ne ketkä ovat lähempänä elikkä minun työmatkani periaatteessa vain kasvaa ja katson vain hyvinkään asemalta kun junat menevät ohi lisäksi kun menen junaan niin junassa kuulutetaan että me joudumme nyt odottamaan kun pikajuna menee ohi elikkä kun ajatellaan että täällä uudellamaalla asuu yksi pilkku kuusi miljoonaa ihmistä onko se niin että nyt kun keskitymme pitkiin matkoihin niin me lähikulkijat olemme unohtuneet

arvoisa herra puhemies kiitoksia liikenneministerille esittelystä ja tietysti toivotan teille paljon voimia ja tarmoa tärkeään tehtävään kysyisin samaa mitä täällä myös edustaja tolvanen nosti esille raidehankkeista nostan esille nimenomaan tämän eu rahoituksen näkökulman tiedämme meillä on tulossa isoja raidehankkeita toteutukseen nyt parhaillaan ministeriö käy ne läpi myös sen mitä muita rahoitusmahdollisuuksia meillä on me tiedämme että niin sanottua cef rahoitusta on saatu suomeen erityisesti satamien rahoituskanavaksi mutta taas raidehankkeiden toteutukseen emme ole sitä onnistuneet saamaan käsittääkseni nykyisen eu rahoituskehyksen näitä cef rahoituspuolen viimeisiä rahoja olisi mahdollista hakea mutta käytännössä se haku pitäisi tehdä pikaisesti joten kysymys teille onko valtioneuvosto tehnyt päätöstä hakea rahoitusta ja ja jos ei ole niin niin mistä syystä ei

arvoisa puhemies viime vaalikaudella keskustan johdolla saatiin uutta tulevaisuuteen katsovaa ryhtiä liikenne ja tietoliikennepolitiikkaan se oli niin hyvää ja tehokasta että nykyinen hallitusohjelmakin jatkaa samoilla linjoilla kiitokset siitä marinin hallitukselle valiokunta on aika moneen pieneen hankkeeseen onnistunut jakamaan näitä määrärahoja varsinkin tämmöisiin pieniin aluepoliittisesti tärkeisiin hankkeisiin muun muassa tuonne kotiseudulleni haapavedelle joutennivan siltaan on ohjattu hyvä potti rahaa

päästään jokea halkovan sillan yli sujuvasti liikkumaan myös tähän kävelyyn ja pyöräilyyn panostaminen on ollut erittäin myönteinen asia kotiseudulleni ylivieskaan on onnistuttu myös tätä kevyen liikenteen väylää saamaan jolloin lapset ja nuoret saadaan pois tuolta valtatien melskeestä liikkumaan koulumatkaa turvallisempaan seutuun puhemies kysymys ministerille liittyy näihin ratahankkeisiin hallitusohjelman keskustelun yhteydessä muutamia ratahankkeita on otettu huomioon ja ylivieska iisalmi radan sähköistys on yksi näistä minkälainen aikataulu tällä sähköistyksellä on

arvoisa puhemies suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteestä syntyvät päästöt vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tähän tavoitteeseen tämä talousarvio tähtää määrätietoisesti kiitos siitä suuret ratahankkeet edistyvät jo tehtyjen päätösten mukaisesti ja valtio varautuu kattamaan osuutensa suunnittelusta turun ja tampereen suunnan osalta haluaisin varmistaa että rahoitusinstrumenttien hakuun osallistutaan täysipainoisesti raiteiden suunnitteluun ja parantamiseen panostaminen koskettaa suurta osaa suomalaisista myös maakuntakeskuksissa toimiva joukkoliikenne ja ennen kaikkea toimivat raideyhteydet ovat enemmän kuin vetovoimakysymys ne ovat ehdoton edellytys maakunnan elinvoimalle ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdään panostuksia vähäpäästöiseen liikenteeseen tästä joukkoliikenteen tuen pysyvä ilmastoperusteinen kahdenkymmenen miljoonan euron lisä on oiva esimerkki biokaasuohjelmaa edistetään ensi vuonna viidellä miljoonalla eurolla kävelyä ja pyöräilyä edistetään myös ensi vuoden budjetissa kaikki lihasvoimalla tehty liikkuminen edistää hyvinvointia pienentää liikenteen päästöjä ja näkyy positiivisesti myös kuntien sote menoissa ilmastotalkoita ei voi maksattaa vähävaraisilla vaan tarvitsemme reilua muutosta jotta jokainen

arvoisa herra puhemies suomessa on jo pitkään puhuttu eurovinjetistä ja itse asiassa eu tason päätöksenteko tuli loppuratkaisuun fiksusti viime parlamenttikauden lopulla valitettavasti liikenneneuvostossa ei vielä joulukuussa löydetty sopua asian tiimoilta joten odotellaan tuossa ensi vuoden alkupuolella josko seuraavassa neuvostossa jo sopu olisi yhteisesti löytynyt niin saataisiin eu laajuinen eurovinjetti liikenteeseen ja suomessakin loppuisi ikuinen haikailu sen perään sen lisäksi haluaisin muistuttaa että itse asiassa meillä suomessa on yksi maailman luotettavimmista raide ja lentoliikennekokonaisuuksista liittyen juuri siihen että

niin koneet kuin junat ovat liikkeellä ympärivuotisesti ja siitä saamme kiittää hyvää talviosaamista sama pitää saada myöskin tuonne maanteille

parhaimmillaan lunta on siellä kuusikymmentä senttiä jo tällä

arvoisa puhemies suomi on edelleen vahvasti vientiteollisuuden varassa sykkivä talous ja on tärkeää lisätä mahdollisuuksia viedä myös isompia palveluratkaisuja ja kokonaisuuksia muun muassa kehittyvien markkinoiden mittaviin tarpeisiin tällä tarkoitan palveluita mutta myös vientiteollisuutta kaakkois suomessa tarvitaan vainikkalan lisäksi toinen kansainvälinen raideyhteys venäjälle imatran ja svetogorskin kautta kulkeva rata mahdollistaa kuljetusmäärien kasvun sekä lyhentää erityisesti itä ja kaakkois suomen vientiteollisuuden kuljetusmatkoja venäjälle ja aasian markkinoille imatra muodostaa myöskin vainikkalan kanssa uuden kansainvälisen raideyhteyden eun ten verkolla ja tästä seuraa suora yhteys svetogorskin kautta hyödyntäen venäjän vasta valmistunutta sähköistettyä kaksoisraidetta välillä losevo kamennogorsk viipuri haluaisinkin kysyä millä mallilla tämän meidän maakunnallisen ykköshankkeen toteutuminen on tällä hetkellä

arvoisa puhemies tässä kohtaa nyt kun täällä on ministeri paikalla olisin tiedustellut malmin lentokentän asiaa eduskuntahan antoi vuonna kaksituhattakahdeksantoista lausuman valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi jotta malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä

lentokenttätoimintojen turvaamiseen ja täydentävässä esityksessä vielä kaksi miljoonaa euroa lisää olisin kysynyt oliko tarkoitus tehdä muutakin kuin tätä rahoitusta tämän asian suhteen sillä edelleen tämä korvaava kenttä puuttuu ja helsingin kaupunki kaavoittaa kovaa vauhtia kentälle
arvoisa herra puhemies tiestön korjausvelkaohjelmaa on tärkeä jatkaa kiitos siitä ja myös nämä isot raidehankkeet päärata etunojassa ovat sellaisia että niiden valmistelun täytyy edetä uusi tieliikennelaki astuu voimaan ensi kesäkuussa ja se mahdollistaa myös korkeammat nopeudet esimerkiksi moottoriteillä tanskassa korotettiin moottoriteiden nopeusrajoituksia ja itse asiassa se sujuvoitti liikennettä mutta myös poisti ylinopeuksia ja paransi liikenneturvallisuutta kysyisin liikenneministeri harakalta onko teillä valmius suomessa kokeilla ensi kesänä esimerkiksi tampereen moottoritiellä korkeampaa nopeusrajoitusta toisena asiana kysyisin teiltä liikenneministeri harakka millä tavalla tämä kevytautolainsäädännön korjaushanke on edennyt onko se saatu jo siihen vaiheeseen että sille voitaisiin hakea notifikaatiota eusta ja voitaisiin saada se sitten suunnitellusti voimaan vuoden lykkäyksellä

ensinnä haluan kiittää liikenneministeriä siitä että perustienpidon rahoitukseen on saatu merkittävä lisä se on aivan oikea toimenpide kun katsoo suomen metsävarojen käyttöä maatalouden tarpeita matkailua yleensä elinkeinotoimintaa maaseudulla liikenneväylät ovat vähintään yhtä tärkeitä koska välimatkat ovat pitkiä erikoiskiitos äsken kuulemastani puheenvuorosta edustaja bergqvistille joka nosti vahvasti esille tämän nopeiden tietoliikenneväylien kunnostamisen nopeat laajakaistayhteydet kuuluvat koko suomeen ja valokuituyhteyden rakentaminen on aivan välttämätöntä se pitää muistaa että linkkimastojen välillä langaton verkkoyhteys ei pelaa ellei näiden mastojen välillä ole valokuituyhteyttä tämän takia kun budjetissa tuntuu olevan rahaniukkuutta minkä me kaikki tiedämme euroopan unionin rakennerahastoista pitää tähän saada potkua lisää ja kysynkin kun ministeri on paikalla olisiko mahdollista saada sieltä kautta lisää potkua sen tiedän että hallitusohjelmassa on semmoinen tavoite ja ministerit ovat siitä lausuneetkin mutta sieltä kautta rakennerahastosta rahaa tähän nopeiden laajakaistojen rakentamiseen valokuituverkkoon perustuen se olisi erinomainen elinkeinojen kehittämishanke

arvoisa puhemies

kiitos hallitukselle erinomaisesta liikennebudjetista kysyisin liikenneturvallisuuteen liittyvästä asiasta

edellisen kauden ajokorttiuudistuksesta tuli pieni asia joka pitäisi korjata nimittäin liukkaan ajon kurssit voidaan nyt suorittaa pelkästään simulaattorilla se on tietysti liikenneturvallisuusasia se pitäisi korjata asetusmuotoisesti siellä ei tarvitse kovin isojakaan temppuja tehdä että simulaattoriopetuksen lisäksi liukkaan ajon harjoittelua pitää myöskin suorittaa niin sanotusti olosuhteissa jotka ovat liukkaita tai vaikeita tästä nämä ajoharjoitteluratasäätiöt ja yhdistykset ovat huolissaan ja ne ovat ajaneet jo ratojaan alas sen takia että ei ole tarvetta ollut ja tämä tulee ehkä näkymään sitten myöskin jossain tilastoissa jos ei kunnon opetusta saada koulussa tähän huomiota toivon ja kysymys kuuluu haluatteko että liikenneturvallisuus paranee

puhemies kaksi liikenteeseen maassa tuntuu ratahankkeita riittävän miljardeja heitellään lukuisia vaikkei oikeastaan ole sitä ensimmäistäkään miljardia jos se ensimmäinen miljardi olisi ja se käytettäisiin rataverkon korjausvelan hoitoon se korjausvelka olisi jo pitkälle hoidettu ei kokonaan mutta hyvin pitkälle tässä kannustaisin korjaamaan sen olemassa olevan rataverkon poistamaan sieltä tasoristeyksiä nopeusrajoituksia ja seisahduksia ja sillä tavoin saamaan junia kulkemaan nopeammin nämä isot ratahankkeet kenties tulevat jonain vuosikymmenenä mutta me emme edes tiedä minä vuosikymmenenä ja nyt käytännössä niihin pitäisi lähteä hakemaan eu rahoitusta koska kansallinen rahoitus meillä niihin ei suorastaan riitä

kiitos puhemies kiitoksia hyvistä kysymyksistä aloitetaan nyt vaikka junista edustaja lehto esitti toiveita siitä että vrn palvelutasosta huolehdittaisiin tai sitä peräti parannettaisiin ja olen luonnollisestikin ministerinä samaa mieltä myöskin vrn ja raiteiden osuuden kulkutavoista täytyy nousta huomattavasti se tarkoittaa yhteyksien lisäämistä ja uusia uusia parannuksia joista yksi mielenkiintoinen esimerkki on tampereelta johon edustaja pirttilahti tuossa viittasikin eli se että sinne on saatu tällainen lähiliikennepilotti aikaan niitä on muuallakin suomessa enkä näe mitään syytä miksei näin hyvää palvelun parantamista voitaisi jatkaa

edustaja kautolle joka myöskin on kotiseudultani äänekoskelta henkilökohtaisesti toivoisin myös että lähiliikenne äänekoski jyväskylä seudulla voitaisiin palauttaa jyväskylässähän oli aikanaan hienosti raiteet yksi kaksi ja kolme ja äänekoskelle lähtevä raide kaksikymmentäyksi edustaja pirttilahti oli huolissaan poikittaisyhteyksistä ja on aivan totta että että niihin on kiinnitettävä huomiota ja käsittääkseni nämä heikennykset astuneet voimaan jyväskylä pieksämäki varkaus osuudelle korjattiinkin monta kysymystä tuli myöskin hankeyhtiöistä edustaja kymäläinen kysyi missä missä mennään tässähän nyt pisimmällä ovat neuvottelut tämän turun tunnin junan ja suomi radan osalta tunnin junan osalta osalta neuvottelut osapuolten kesken ja osakassopimuksesta ovat sikäli helpommat että linjauksesta on on käsitys kun taas sitten suomi radassa se on se isoin avoinna oleva asia ja ja

vaatii vaatii vielä tekemistä jotta saataisiin se aikaan espoon kaupunkirata liittyy edustaja tolvasen esille ottamalla tavalla tähän länsiyhteyteen mutta sitä asiaa varmaankin on mielekästä käsitellä sitten näitten yhteisten mal neuvottelujen yhteydessä edustaja marttinen nosti esille nämä cef määrärahat eu tuen ja totta onkin että että sieltä niin sanotuista hännistä eli tämän kohta umpeutuvan rakennerahastokauden varoista on vielä mahdollista hakuja tehdä ja osia näistä vielä keskeneräisistäkin hankeyhtiöistä on mahdollista ehkä irrottaa näihin hakuihin mutta mitään suurta paniikkia ei tämän helmikuun haun suhteen sikäli ole että kyse on varsin pienistä summista ei ainakaan pidä

jotka liittyvät alkavan rakennerahastokauden hakuihin

mutta suurista summista siinä ei ole kysymys sitten edustaja jokinen kiinnitti huomiota liikenneturvallisuusmaksuihin siinähän tilanne on se että joko voidaan jatkaa niin että budjetista täydennetään sitä vajetta tai sitten edellytetään sitä että maksun saajat kehittävät toimintaansa ja sopeuttavat sitä sitten tämän määrärahan mukaisesti nämä kaksi vaihtoehtoa ovat molemmat ihan mahdollisia ja vastauksena edustaja asellille on tietysti se että totta kai haluamme että liikenneturvallisuus suomessa paranee uskon että tässä hallituksen ja opposition välinen yhteisymmärrys varmastikin löytyy edustaja pylväälle ja edustaja malmille täytyy vastata erikseen heidän hyvin yksityiskohtaisiin kysymyksiinsä joihin minulla ei juuri tässä ole ole viikon viikon perehtymisellä vastausta vastausta ja tarkka aikataulu myöskin edustaja merelle täytyy antaa vielä erikseen mitä tulee sitten edustaja heinosen kysymyksiin joka toivoi korkeampia nopeuksia moottoriteille niin en ole tietoinen tällaisista suunnitelmista toisekseen kevytautoista käydään parhaillaan neuvotteluita eu komission kanssa sitten vielä asia jossa oikeastaan astun alueelle joka ei ei kuulu liikenneministerille vaan joka liittyy veroihin ja myöskin siihen tehtävään jota vielä reilu viikko sitten hoidin edustaja laukkanen verothan eivät ole koskaan korvamerkittyjä eivät myöskään liikenteen verot mutta meillä todellakin kun ruotsiin verrataan voidaan päästä veronmaksajien varojen parempaan käyttöön sillä tavoin että satsataan todellakin tällaiseen pitkäjänteiseen liikennesuunnitelmaan ja näin on edelleen myöskin liittyen niihin rakennerahastovarojen käyttöön liikenneyhteyksissä käsittääkseni se on täysin mahdollista kun uusi rakennerahastokausi alkaa kiitoksia kysymyksistä

kiitos kunnioitettu puhemies tässä talossa puhemiehen sana on laki ja niin toimitaan kuten puhemies haluaa eli esittelen hallintojaoston puheenjohtajan ominaisuudessa budjettimietinnön osalta tullin toimintamenomomentin kymmenen nolla kaksi tälle momentille esitetään satakuusikymmentäkuusi miljoonaa se on hiukan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja tämä lisäys koostuu useista muun muassa hallinnollisista muutoksista ennakoidaan siis että jatkossa tulee lisää tulli ilmoituksia valiokunta pitää myönteisenä sitä että tulli on pystynyt vakiinnuttamaan henkilöstönsä tuhanteenkahdeksaansataankuuteenkymmeneen henkilötyövuoteen toteamme myös että edelleen on syytä jatkaa tiivistä ja hallinnonalat ylittävää yhteistyötä valiokunta siis toteaa että toimijoitten yhteistyön on hyvä olla tasapainoista ja yhtäläisiä nostan esille yhden kipupisteen nimittäin sen että budjetti vastaa kyllä tullin pakollisiin kustannusten lisäyksiin muilta osin paitsi tuven käyttöönoton aiheuttamien kustannusten osalta lisäksi muutokset pienten alv maksujen kantamisessa aiheuttavat jatkossa kustannuksia eli tässä on kysymys siitä lainsäädännöstä joka on tulossa ilmeisesti ensi keväänä eduskunnan päätettäväksi lopuksi todetaan että sujuvat tulliselvitykset edistävät suomen ulkomaankauppaa ja toisaalta estävät kiellettyjen tuotteiden kuten huumeitten pääsyä maahan valvontatyön kehittäminen vaatii jatkossa panostuksia uusiin teknologisiin laitteistoihin

arvoisa herra puhemies kiitokset molemmille jaostoille ja hallintovaliokunnalle ja tietysti valtiovarainvaliokunnalle joka on varsinaisen mietinnön sitten saanut päätettyä meillä yleisesti ottaen valtionhallinnossa on tavoitteena saada maailman paras julkinen hallinto ja sen eteen tehdään monenlaisia toimia meillä valtionhallinto toimii hyvän hallinnon perusteilla ja tietenkin sen luotettavuus ja kansalaislähtöisyys ovat ne pohjat joiden avulla tämä hyvä hallinto sitten työskentelee valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta digitaalisuus joka täällä on myöskin jo mainittu ja täällä vastalauseissa sekä varsinaisessa mietinnössä on osa meidän ajatustamme asiakaslähtöisyydestä jolla palvelua voidaan parantaa samoin voidaan kehittää myös monipaikkaista ja joustavaa työskentelyä millä on merkitystä myöskin tasa arvon näkökulmasta paitsi työntekijöille niin myöskin palveluiden parissa oleville ihmisille

digitalisoinnilla voidaan vähentää ihmisten tarvetta matkustaa palveluiden pariin voidaan helpottaa ihmisten matkustamista työn vuoksi ja toisaalta vähentää toimitilatarpeita näin voimme myöskin osaltamme valtiovarainministeriön puolelta vastata vähentämiseen toisaalta pystytään myöskin tehostamaan tuottavuutta kuntien osalta tämän hallituksen päätöksissä on yhden pilkku yhden miljardin euron lisäys josta kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa päätettiin jo lisätalousarvion osalta tämän vuoden aikana nyt ei enää ole indeksikorotusten leikkausta eikä varsinaisia valtionosuusleikkauksia ensi vuonna siirrytään uuteen aikaan tältä osin ja näin vuonna kaksikymmentä normaali peruspalveluiden taso nousee seitsemästä pilkku yhdestä miljardista neljään miljardiin ja niin kuin äsken valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaoston puheenjohtaja kertoi viisisataaviisikymmentä miljoonaa tulee varsinaiseen peruspalveluiden valtionosuuteen lisää muutama sana valtionhallinnon puolelta meillä on tavoitteena parantaa tuottavuutta mutta ei niin että henkilöstöä vähennettäisi ja uskon että tämä on hyvin mahdollista eläköitymisiä tapahtuu mutta tuottavuutta voidaan parantaa parantamalla koulutusta miettimällä mitenkä palveluita palveluita hankitaan miten tutkimusta tehdään miten meillä on parempaa tietoa jonka pohjalta päätöksiä sitten valmistellaan digitalisaatioon liittyen valtion puolelle tulee digitalisaation edistämiseen erillinen noin kolmenkymmenenkahdeksan miljoonan euron määräraha

näitä palveluita eri puolille suomea voidaan tuottaa kuntien puolelle tälle vuodelle oli kolmekymmentä miljoonaa ja ensi vuodelle neljäkymmentä miljoonaa digitaalisuuden edistämiseen joka oli hyvin suosittu kuntien puolelta kun sitä hakua käytiin läpi kahdessa eri vaiheessa ja nyt sitten ensi vuodelle neljäkymmentä miljoonaa euroa turvallisuusverkoista jotka äsken myöskin mainittiin me olemme tässä tällä viikolla tiistaina tehneet talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa päätöksiä ja ensi vuonna aloitetaan turvallisuusverkon elikkä virve verkon uusiminen verkko on ollut tietenkin jo vuosikymmenet toiminnassa ja tarvitsee vaiheen on myöskin rahoja olemassa hankintoihin kiinnitettiin myöskin tässä mietinnössä huomiota ja nehän ovat nyt uudessa vaiheessa koska kuntahankinnat ja hansel ovat yhdistyneet ja nyt me olemme aloittaneet kuntaliiton kanssa sitten myöskin yhteisen hankinta suomi jossa varsin laajalla asiantuntijajoukolla eri puolilta tehdään yhteistä strategiaa mitenkä julkiset hankinnat jotka ovat merkittävä summa noin kolmekymmentäviisi miljardia euroa vuosittain voidaan nykyistä paremmin ja tehokkaammin käyttää niin että ne palvelevat myöskin meidän sosiaalisesti ja

sitten tarjouskilpailuja sieltä laitetaan eteenpäin kuntien osalta ne lisärahat kun on kerran hallitusohjelmassa sovittu että sadan prosentin korvaus tulee uusiin ja laajeneviin tehtäviin on nyt tehty tähän varhaiskasvatuksen sekä subjektiivisen päivähoidon että että ryhmäkokojen osalta ja myöskin vaasan sairaalan osalta puhemies vastaan mielelläni kysymyksiin ja jatkan nämä muut asiat jotka jäivät käsittelemättä
kiitoksia ja sitten mennään yleiskeskusteluna eteenpäin debattiaikaa noin puoli tuntia

kiitoksia ministerille sote uudistus on kaikki yhtä mieltä sote tehdään ihminen edellä mikä tarkoittaa sitä että sote uudistus käynnistyy käynnistyy panostamalla sisältöihin ja palveluihin mutta tämän rinnalla me joudumme tekemään rakenteellisia uudistuksia muun muassa siirtymällä kuntien järjestämisvastuusta itsehallinnollisiin sote ja rakentamaan siellä isompia kokonaisuuksia ja tätä varten hallitus on varannut siirtomäärärahaa kaksisataa miljoonaa euroa maakuntauudistuksen valmisteluun ja nyt kysyn kokoomukselta luin kokoomuksen vastalausetta te ehdotatte että tältä momentilta vähennetään sata miljoonaa euroa maakuntauudistuksen valmistelurahoista olen todella hämmästynyt kun olen ymmärtänyt että te olette myös samaa mieltä että sote uudistus täytyy saada tämän hallituskauden aikana tehtyä

puhemies kiitoksia ministerille ja jaostojen puheenjohtajille tästä esittelystä todellakin tilannehan on se että kuntien kuntien talous on kurjassa jamassa siitä emme mihinkään pääse ja tästä myös tuolla kunta ja terveysjaoston kuulemisissa kuulimme kuulimme terveisiä ja kävimme tätä asiaa hyvinkin perusteellisesti läpi niin kun mietinnöstä mietinnöstä meidän osaltamme ilmenee tässä jaoston puheenjohtaja filatov jo viittasikin tähän tähän kuntien kuntien taloudellisen tilanteen helpottamiseen tilinpäätösteknisesti nämä poistoajat ja se miten kunnat ne itse muokkaavat ne ovat olleet sellainen pitkäaikainenkin ongelma mutta itse ajattelen sillä tavalla että nyt pitäisi kuten täällä mietinnössäkin on etsiä kuntien taloudellista tilannetta voitaisiin helpottaa ja kysynkin ministeri paaterolta kuinka ajattelette kysyin silloin lähetekeskustelussa tästä samasta asiasta ja kysyisin nyt uudelleen tulisiko meidän tulisiko meidän edetä tässä asiassa että näissä poistoissa voisi olla sitä joustoa sitten näin ongelmakuntien kohdalla

täällä edustaja filatov aloitti erinomaisesti siitä että viisikymmentä kuntaa joutuu nostamaan veroäyriään kuntien taloustilanne ilmeisesti on nyt kaikkein huonoin sinä aikana jona on

nykyinen laskentajärjestelmä käytössä sen lisäksi myöskin monet sairaanhoitopiirit tekevät erittäin alijäämäisiä kaksikymmentäkolme miljoonaa mikä ei voi olla vaikuttamatta kansalaisten palveluihin ja sen lisäksi valtiokin vielä tekee alijäämäisen budjetin tämä koko julkinen talous on äärimmäisen huonossa tilanteessa ja se on minusta se iso kysymys mikä meidän pitäisi nähdä tässä en palaa nyt enää niihin työllisyysasioihin jotka

arvoisa puhemies omassa kunnassani on myöskin seurattu näitä aika epämääräisiä verotuloennusteita pitkin syksyä ennuste näyttää toisenlaisia tuloja ja tältä pohjalta kuntatalouden kehittäminen seuraavien vuosien aikana on ollut todella todella hankalaa valtionosuuksien määrä suhteessa tehtäviin on jäänyt kyllä tavalla alakynteen tuolla kuntapuolella ja kuntatalous on kuralla muuallakin kuin lohjalla samaan aikaan investointipaineet sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen osalta ovat aivan mittavat ja sieltä tulee sitten seuraavaksi terveysongelmat ja terveyden puolen hoidon kustannusten nousut onko teillä minkäänlaisia suunnitelmia edes täsmäapuun näitten sisäilmaongelmaisten koulukiinteistöjen ja sairaanhoitokiinteistöjen

arvoisa puhemies omalta osaltani myös kiinnitän huomiota tähän kuntatalouden tilanteeseen ja näihin haasteisiin ennen kaikkea ensi vuoden budjetin osalta on aikalaista arpapeliä ollut millä tavalla ja minkä tasoiseksi saadaan budjetti valmisteltua kun verotulojen osalta on ollut tätä heittoa noinkin paljon toisekseen sitten tämä kuntien alijäämä ja niin kuin meilläkin kainuun soten alijäämä kaksikymmentä miljoonaa siinä on kunnilla tekemistä tervehdyttämistoimia tehdään ja ja niin poispäin mutta kun pitäisi nekin palvelut tuottaa niin tässä ollaan niin kuin kahden kahden tulen välissä ja ja sen takia toivon että tämä sote uudistus nyt sitten lopultakin tulisi ja saatetaan se maaliin nyt tällä tällä porukalla vielä tässä totean tuon brexitin vaikutuksen tulli on varautunut kolmen pilkku kolmen miljoonan euron lisäyksellä brexitin mahdolliseen tuloon joka näyttää hyvinkin olevan ajankohtainen
arvoisa puhemies tässä salissa on hyvin nostettu esiin kuntatalouden tila nythän aiempina vuosina tehdyt heikennykset ovat johtaneet siihen että tällä hetkellä se mitä tämä hallitus perinnöksi sai on hyvin haastavaa kuvaavaa on se että jos eduskunnan päässä päätetään muuttaa verolakeja liittyen siihen mitä kuntaverosta saa tai ei saa vähentää tai tehdään muita

mahdollisuus päättää omasta taloudesta jolloin onkin hyvä että hallitus on nimenomaan sitoutunut siihen että mitään päätöksiä ei voida tehdä joilla joko luodaan reikiä kuntatalouteen tai tuodaan lisää velvoitteita mutta ei anneta korvaavaa rahoitusta ja tästä kiinni pitäminen on toki ensisijaisen tärkeää mutta kysyisin kuitenkin toisesta asiasta yhä isompi osa kuntien rahoista menee erinäisiin hankintoihin tiedetään vaikkapa että digitaaliset järjestelmät on hyvä hankkia jostain muualta eikä tuottaa omana tuotantona miten pidetään huolta siitä että
hankinnat pysyvät aisoissa ja että kuntien hankintaosaamista saadaan kehitettyä jotta saadaan tehtyä sitä tarkkaa taloudenpitoa mutta toisaalta hankittua sellaisia järjestelmiä palveluita hyödykkeitä mitä kunnissa palvelujen pyörittäminen vaatii

arvoisa puhemies yhteiskunnan digitalisaation edistäminen on yksi aikamme tärkeimmistä toimista ja vaikka olemme maailmallakin tunnustettu teknologiayhteiskunta olemme auttamattoman jäljessä kehityksestä meillä ei ole tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä eivätkä nykyiset yhteydet tule riittämään datansiirtomäärän jatkuvasti kasvaessa digitalisaatiota tulisi pystyä edistämään kaikilla mahdollisilla tasoilla mutta yhteyksien puuttuessa myöskään palvelut eivät kehity arvoisa herra puhemies on todettava että kunnallisissa ja valtiollisissa digitaalisissa palveluissa ja esimerkiksi tietojärjestelmien hankinnoissa epäonnistutaan aivan liian usein kustannukset karkaavat ja aikataulut venyvät millä tavoin hallitus aikoo aidosti edistää digitalisaatiota pystytäänkö määrärahat käyttämään tavalla jolla ne vievät digiyhteiskuntaa eteenpäin

arvoisa puhemies kuten tämän salin keskusteluista keskusteluista tulee valitettavan selvästi esille niin kyllä nämä kuntatalouden ongelmat ja haasteet ovat tällä hetkellä varsin suuret ja sekin on tuotava esille että että haasteet ovat vain lisääntyneet

syksyn osalta välttämään siitä siitä kiitos ministeri paaterolle taloudelliset haasteet eivät kosketa pelkästään suuria suuria kaupunkeja vaan vaan yhtä lailla pieniä kuntia ja ja tämä on mielestäni tärkeä huomio myös suuret kaupungit ovat tässä tilanteessa isojen haasteiden edessä erityisesti kun kyseessä on

arvoisa puheenjohtaja tässä on keskusteltu kuntien taloudesta ja sen heikosta tilasta tietysti koko julkistalous on on ongelmissa pitkälti johtuen veropolitiikasta tässähän on pitkään noudatettu sellaista vero ja maksupolitiikkaa joka on hyödyttänyt yrityksiä ja työnantajia nimenomaan pääoman omistajia ja työnantajia yritysten ja työnantajien saamat erilaiset hyödyt kuluneella kymmenvuotiskaudella ovat jopa kaksikymmentäkaksi miljardia euroa siinä on yhteisöveroale kela maksun poisto kiky sopimuksen toimenpiteitä osingot ovat kasvaneet kuluneen viiden vuoden aikana miljardista kahteenkymmeneenkolmeen miljardiin euroon pörssiyritysten kuudenkymmenen suurimman osingot olivat kolmetoista pilkku viisi miljardia ihan viime vuosina parin miljardin kasvu niissäkin kysynkin eikö verotuksen suuntaaminen pääomiin pääomiin näihin kasvaviin pääomiin joita suomessa on olisi

puhemies kuntien talouden kannalta ei voida pelkästään leikata menoista vaan pitää huolehtia myös tulopohjasta ja tällä viikolla myös suomen pankki muistutti siitä että suomen tuottavuuskehitys on ollut hidasta viimeiset kymmenen vuotta kaikissa asiantuntijakuulemisissa kautta linjan talousvaliokunnassa olemme kuulleet siitä kuinka suomen tulisi panostaa osaamiseen tuotekehittämiseen ja innovaatiopolitiikkaan jotta me pärjäämme myös jatkossa meillähän on kaikki edellytykset ja ja meidän täytyy nyt tämän eduskunnan ja tämän hallituksen täytyy tehdä se valinta että aiommeko me kuroa tätä tuottavuuskehitystä vai emmekö me se vaatii kyllä sitä että me lisäämme koko suomessa mutta myös uudellamaalla aloituspaikkoja koska myös kyseinen suomen pankki muistuttaa siitä että edelleen erittäin paljon koulutuksella pystytään vaikuttamaan siihen että ihminen työllistyy se on erittäin hyvä investointi edelleen ihan joka puolella suomea tämä tarjoaa niitä mahdollisuuksia parantaa meidän kuntiemme taloutta mutta se tarkoittaa sitä että kun hallitus tekee investointipäätöksiä niin ne investoinnit

arvoisa herra puhemies väestön ikääntyminen tulisi nähdä mahdollisuutena eikä uhkana mitä toimia hallitus aikoo tehdä että ikääntyviä ikääntyviä ihmisiä saadaan pidettyä pidempään työelämässä moni haluaisi jatkaa työntekoa eläkkeelle päästyään ja näin parantaa myös kuntataloutta

puhemies kuntien näkymät ovat todella haasteellisia rakentamisen tarve vähenee ja investointien kasvu pienenee maailmankauppa hidastuu ja vienti hidastuu näillä on väistämättä myös merkitystä kuntien talouteen ja ne ovat työllisyyden näkökulmasta erittäin haitallisia merkkejä eläkeläisten määrä kasvaa ja kuntien ja kuntayhtymien velan velan määrät kasvavat siinä samassa päätökset olisi tehtävä vastuullisesti myös kunnissa ja kysymys kuuluukin kuinka voimme viedä tätä viestiä paremmin paremmin myös kuntien päättäjille tästä kokonaistilanteesta ja toinen asia johonka ministeri paatero tässä puheessaankin viittasi elikkä hiilijalanjälki ja ja ilmastonmuutos kaupungistuminen ja rakentaminen ovat niitä asioita jotka tätä hiilijalanjälkeä merkittävästi kasvattavat meillä on tässä semmoinen ristiriita että me yhtäältä annamme aravalainoitusta kaupungistumisen edistämiseen ja toisaalta annamme myös purkuavustusta aravalainojen purkamiseen väestöä menettävistä kaupungeista mitkä ovat niitä hallituksen käytännön toimia väestöä menettävien kuntien tilanteen parantamiseksi
arvoisa puhemies kuten täällä salissa on yksituumaisesti todettu tämän hallituskauden tärkeimpiä asioita on saada sote vihdoin maaliin tulen itse tuolta pohjois karjalasta missä meillä rakennettiin tätä siun sotea ja nyt useamman vuoden jälkeen voidaan kuntayhtymämallilla toimi paljoakaan paremmin elikkä nyt siellä on ongelmissa sekä kunnat että siun sote joten odotamme kovasti kovasti tätä uudistusta vietäväksi eteenpäin kuntia ei kyllä voida moittia ne ovat mielestäni mielestäni toimineet ihan ympäri suomen tosi vastuullisesti perustaneet tulevaisuustyöryhmiä ja taloustyöryhmiä ja varmaan tekevät kaikkensa että tulevat selviämään mutta toisaalta kuntapäättäjillekin varmaan tulee sitten epätoivo jossain vaiheessa ja tämän talon suuntaan kyllä katseet kohdistuvat täällä edustaja honkonen muun muassa otti esille tämän poistoasian ja alaskirjausasian ja olisin saman halunnut kysyä ministeriltä koska se on monesti kunnassa tuplaongelma sinne joudutaan investoimaan kalliilla uusi koulukiinteistö tai tai terveyskiinteistö ja samanaikaisesti tehdään miljoonapoistot tai alaskirjaukset onko tähän tulossa millä aikataululla helpotusta tämä olisi semmoinen nopea ratkaisu

arvoisa puhemies kuten täällä on todettu monessa kunnassa on tänä syksynä tehty kipeitä päätöksiä kun on hyväksytty ensi vuoden talousarvioita kuntatalous on ahdingossa ja se tarkoittaa karuja leikkauksia asukkaille tärkeistä palveluista juuri niistä palveluista mistä me täällä lakeja säädämme verotulojen kasvu on on ollut tänä vuonna yhdeksänsataa miljoonaa euroa heikompaa kuin vielä keväällä arvioitiin ja uusi huolestuttava ilmiö on että myös elinvoimaiset kasvukaupungit tekevät negatiivista tulosta esimerkiksi voimakkaasti kasvavassa omassa kotikaupungissani espoossa väestönkasvu ei tarkoita enää samalla tavalla verotulojen kasvua kuin ennen ja kun investointipaineet varsin kovat niin kaupunki velkaantuu huolestuttavaa tahtia on todella tärkeää että kuntien tilannekuva nyt arvioidaan huolella ja että se tehdään nimenomaan kuntien erilaisuus huomioiden myös kuntien valtionosuusuudistusta olisi tarkasteltava uudelleen sitä miten se huomioisi paremmin myös kasvukaupunkien haasteet kysynkin onko tämä näkökulma huomioitu tässä kuntien tilannekuvan arvioinnissa
arvoisa

herra puhemies kunnat ovat erittäin pahassa taloudellisessa tilanteessa tällä hetkellä se pitkälti johtuu myös siitä että edellisellä kaudella jäädytettiin nämä kuntien valtionosuudet eivätkä nämä valtionosuudet päässeet silloin

yhtään toinen asia sitten vaikka työllisyys parani niin kuntien verotulot eivät kasvaneet siinä on joku semmoinen ihmeellisyys mikä viime kaudella jäi mietityttämään että mikä meni pieleen siinä pahemmin mutta sitten isoihin haasteisiin tähän soteen viime kaudella viriteltiin sitä omaisuuden siirtoa jäin miettimään että miten tällä kaudella hoidetaan fiksusti ja viisaasti tämä omaisuuden

puhemies kiitos vielä puheenvuorosta otan esille sellaisen asian että kun vähän mennään syvemmälle tuohon kuntatalouteen

ja sosiaali ja terveyspalvelujen kustannuksiin niin valitettavasti ei jaksa uskoa ihan siihen että tämä asia ratkaistaan pelkästään sote uudistuksella vaikka se tärkeä onkin

oman kotikuntani ja monien lähialueiden kuntien kuntien näkökulmasta tätä tilannetta se on tietysti itsestään selvää että ikääntymisestä aiheutuvat menot kasvavat ja meidän täytyy vanhukset hoitaa kunnialla mutta jos te katsotte myös mitä muuta on tapahtunut niin siellä on huostaanottojen määrä kasvanut siellä on huumeongelma kasvanut siellä on nuorten syrjäytymistä siellä on monenlaista erilaista eli eli siis palvelutarve ja myöskin niiden palveluiden hinta kasvavat merkittävästi ne kasvavat paljon nopeammin kuin kuntien tulot ja siitä seuraa väistämättä silloin ongelmia sinne kuntatalouteen ja todella mittavia ongelmia eli eli tässä yhteiskunnassa on monta asiaa mitkä pitäisi saada kuntoon

arvoisa herra puhemies kuten useassa puheenvuorossa on todettu kuntien taloudet ovat monenlaisten haasteiden edessä tulot ja menot eivät ole tasapainossa eikä tällaisia padottuja investointitarpeita voida enää viivyttää palvelutarpeet erityisesti sotessa luovat totta kai kasvavia menopaineita ja ja kuntien taloudelliset erot kasvavat yhdessä kaikki nämä luovat haasteen josta on puhuttu valitettavan vähän asukkaiden välinen yhdenvertaisuus kysyisin onko hallituksella suunnitelmia miettiä näihin keinoja tilanteessa missä ehkä ensi vuotta ennakoidaan kenties paremmaksi mutta isojen ongelmien ääressä ollaan jo vuonna

arvoisa puhemies edustaja satonen nosti esiin tärkeän asian sen miten saataisiin huolehdittua väestön työkyvystä ja hyvinvoinnista ne kun ovat kuitenkin talouden perusjalka sieltä ne julkiset varat ja verotulot tulevat

pahentua tiedetään että monissa kunnissa on hyviä malleja niihin matalan kynnyksen palveluihin nyt niitä lähdetään tunnistamaan kehittämään ja viemään maanlaajuisiksi sama pätee myös fyysisen terveyden edistämiseen tiedetään että kävelyyn pyöräilyyn harrastustoimintaan muuhun arjen terveellisen elämäntavan ylläpitämiseen panostaminen kannattaa tämäkin on sellainen mitä hallitus pyrkii läpi kuntien levittämään nythän haasteena on se että säilytetään edelleen kunnissa vahva kannustin panostaa tähän ennaltaehkäisyyn vaikka vastuu niistä sote palveluista onkin tarkoitus siirtää maakunnille mutta uskon kyllä että kunnissa tahtoa löytyy itsessään koska totta kai kaikkien tärkeä tavoite on pitää huolta ihmisten hyvinvoinnista ja

arvoisa puhemies vielä muutama oma pohdinta tuon alkuesittelypuheenvuoron jälkeen kun katsotaan tuota henkilöverokertymää joka laahaa todella jäljessä parisen miljardia samaan aikaan meillä on vaihdellut aika paljon se miten ollaan menty plussalle tai miinukselle yhteisöverokertymässä ja henkilöpuolella kun kuitenkin meillä työllisyysaste on noussut

jos meillä nyt tekee samaa työtä useampi ihminen se näyttää hyvältä työllisyysasteessa mutta se saattaa meidän verojärjestelmässämme tuottaa valtiontalouden näkökulmasta heikomman tuloksen kuin toisinpäin koska tulonsiirrot ovat kovemmin verotettuja kuin työ eli tässä on monta sellaista muutosta jotka eivät ikään kuin tällä hetkellä sovi toisiinsa työllisyys on parantunut silti verotuloissa on isoa aukkoa kun mietitään tätä kunta ja valtiontalouden näkökulmasta niin mielestäni kuntaministeri voi olla ylpeä budjetista kuntatalouden näkökulmasta koska se todella tuo helpotusta vaikkapa tähän vuoteen mutta se ei tarkoita sitä että kunnissa talous olisi kovin paljon helpommassa asemassa koska kustannukset kasvavat ja koska se oma verotulopohja on heikentynyt

arvoisa herra puhemies tämä verotuskysymys on kyllä kinkkinen koska kun kuitenkinhan meillä on sovittu että jos valtion puolelta tehdään verotukseen muutoksia elikkä vähennyksiä ja muuta niin ne korvataan veroperustemuutoksilla kunnille ja ja näin on tehty mutta siitä huolimatta kuntien verotulot ovat jääneet pahasti jälkeen oli tässä hallituksen iltakoulu jossa tätä myöskin käytiin läpi ja ja päätettiin pureutua vähän vielä enemmän sisälle sinne koska meillä tällä hetkellä noin neljäkymmentä prosenttia ihmisistä ei maksa kuntaveroa ja se johtuu siitä että ansiotulossa on noin viisitoistatuhatta euroa ja eläketulossa yksitoistatuhatta euroa ja ne jotka elävät pääomatuloilla eivät maksa mitään ja sen takia tämä kuntien verotulopohja heikkenee tämä kysymys pääomatuloveron osuudesta myöskin tänne kuntaverotuksen puolelle on aina silloin tällöin ollut esillä mutta tähän mennessä on todettu että kun se kohdistuu myöskin kunnittain hyvin epätasa arvoisesti koska meillä on kuntia joissa ei ole paljon pääomatuloilla eläviä ihmisiä ja toisia joissa on ja useimmiten niissä joissa on on kuntien talous muutenkin paremmassa kunnossa

valtionosuuden lisänä mutta tällä hetkellä niitä ei ole vaan on yksi valtionosuusjärjestelmä tämä valtionosuusjärjestelmä tulee käytäväksi läpi siinä kohtaa kun kun sote uudistus on olemassa tämä kiljusen kysymys sote rakenteen rahoista meillä on siitä siis asetusluonnos olemassa jo ja toivon että heti vuoden alusta kuntiin ja alueille lähtee hakuun tämä kaksisataayksitoista miljoonaa euroa joka se oli kokonaisuudessaan ja josta on nyt jo osa käytetty emme ole siis vähentämässä sieltä sataa miljoonaa poistoista ja alaskirjauksista on keskusteltu monta kertaa kävimme hyvän keskustelun seutukaupunkiverkoston kanssa tässä ihan muutama viikko sitten ja päätimme yhdessä miettiä mitä kaikkia keinoja on koska kunnat ovat tästä myöskin erimielisiä

ollut pohdinnassa myöskin mahdollisesti muita ovatko ne mahdollisia purkuavustuksia tai jotain muita mutta tällä hetkellä näitä ei ole vielä käyty kokonaisuutena läpi hyvä kysymys tietoliikenneyhteyksistä simulalta tähän olemme lvmn kanssa yhdessä pureutumassa niin ovat ne verkot varsinaisesti nyt sitten maahan kaivettuna kaapelina tai sitten tulevaisuudessa viisi g nä että kaikissa kunnissa kaikilla alueilla on mahdollisuus myöskin tähän monipaikkaiseen työskentelyyn ja digitaalisiin palveluihin mikä on ollut tavoitteena se ei ole mahdollista jos ei meillä näitä verkkoja ole tätä yhteistyötä tehdään lvmn kanssa ja nyt timo harakka aloitti siellä

todellakin vuodenvaihteessa heinäluoma kiinnitti huomiota saadaan tarkempi tieto kunnittain koska meillä on isossa kuvassa tietoa näiden kolmensadanyhdentoista kunnan osalta niin että kaikkein hankalimmassa tilanteessa ovat ne mihinkä sari essayah viittasi joissa syntyvyys on hyvin alhainen monet niistä ovat näitä kuntia joissa on alle kuusituhatta asukasta niissä esimerkiksi korotuspaine kuntaveroon on kolme prosenttia useimmissa mutta tämä ei ole koko totuus koska jotkut siellä kuitenkin pureutumista näihin vähän tarkemmin tarvitaan ja sen jälkeen voidaan mitä ne tarkemmat toimenpiteet voivat sitten olla helppo keino siihen mitenkä kunnat tulevaisuudessa pärjäisivät paremmin olisi se että meillä valtiolla olisi lisää rahaa paljon mutta kerran sopineet että koko julkinen talous on kaksituhattakaksikymmentäkolme tasapainossa ja tämä kuntatalous on osa valtiontalouden

on tiukkaa ja vaatii kyllä vastuullista päätöksentekoa meiltä kaikilta kuntapäättäjiltä

esitellään ulkoministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kahdennessakymmenennessäneljännessä tässä vaiheessa yleiskeskusteluun on varattu yksi tunti

esittelen nyt hallintojaoston puheenjohtajana umn hallinnonalan osuuden budjettimietinnöstä tässä pääluokassa meillä on budjettimietinnössä kaksi keskeistä kokonaisuutta joihin kiinnitetään huomiota toisaalta ulkoasiainhallinto ja sen toimintamenot kiinteistömenoineen sekä toisaalta kansainvälinen kehitysyhteistyö joka sisältää itse kehitysyhteistyön monissa muodoissaan kehitysyhteistyön finanssisijoitukset finnfundin pääomittamisen pääomittamisen sekä uuden oikeusvaltiotukimomentin käyn nämä nyt lyhyesti läpi muutamine kipupisteineen ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin esitetään ensi vuonna

miljoonaa toiminta pohjautuu vahvaan edustustoon johon käytetään sataneljäkymmentäkaksi miljoonaa aikomuksena on vaalikauden aikana aukaista neljä uutta edustustoa joista yksi vuonna kaksituhattakaksikymmentä momentille esitetään lisäys maahantuloasioiden käsittelyn vahvistamiseksi edustustoissa tavoite on poistaa maahanmuuton pullonkauloja sekä kehittää viisumitoimintaa team finland toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan ja tavoitteena on saada lisää vientiä ja investointeja valiokunta nostaa kipupisteenä esiin niin sanotun tuottavuussäästön kumulatiiviset vaikutukset jotka leikkaavat kehyskaudelle suunnitellut lisäykset vuodesta kaksituhattakaksikymmentäkolme eteenpäin toisaalta hallinnonalan tuottavuuden kehittämistä tulee jatkaa ja etsiä entistä tehokkaampia toimintamalleja muiden pohjoismaiden eu maiden ja eun ulkosuhdehallinnon kanssa kehitysyhteistyön osalta momentille esitetään kuusisataakahdeksankymmentäneljä miljoonaa joka on satayksi miljoonaa enemmän kuin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista valiokunta pitää lisäystä oikeansuuntaisena ja katsoo että pitkällä aikavälillä tavoitteena tulee olla ykn tavoitteen mukainen nolla pilkku seitsemän osuus bktlstä ensi vuonna kehitysyhteistyön suomen bktl taso on nolla pilkku neljäkymmentäyksi nämä tiedot löytyvät myöskin budjetin sivulta sataneljäkymmentäkaksi sieltä näkyy myöskin kuinka bktl osuus on muuttunut vuosittain valiokunta toteaa että samoin oleellista on myös nostaa vähiten kehittyneiden niin sanottujen ldc valtioitten tukea annetun tavoitteen mukaisesti valiokunta pitää edellä valittuja painopistealueita hyvinä ja nostaa esiin etenkin naisten ja tyttöjen aseman vahvistamisen sekä kehitysmaiden talouden ja uusien työpaikkojen syntymisen tukemisen hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan panostuksia kansalaisyhteistyöhön sekä monenkeskiseen yhteistyöhön valiokunta nostaa esiin ennen kaikkea kansalaisyhteistyön tuen ja katsoo että hallitusohjelman mukaisesti tätä tukea tulisi lisätä koska toiminnan avulla tavoitetaan usein kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevat ihmiset valiokunnan tekemä seitsemänsadantuhannen lisäys on suunnattu muun muassa koulutushankkeisiin joilla lisätään opettajien osaamista liikkuvuutta sekä yhteistyötä koulutusviennin suhteen finnfundille esitetään kymmenen miljoonan pääomitus finnfund tekee kuluvana vuonna noin kahdensadan miljoonan sijoituspäätökset palautuva pääoma sijoitetaan edelleen uusiin kehityskohteisiin sijoituksista valtaosa kohdistuu kolmeen köyhimpään oecd dac luokkaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista sijoituskohteet työllistivät viisikymmentäkuusituhatta henkeä joista kolmasosa oli naisia valiokunta pitää finnfundin toimintaa vaikuttavana ja painottaa toiminnan läpinäkyvyyttä toimintaa ohjaavat samat tavoitteet kuin lahjamuotoista kehitysyhteistyötä sitten vielä kehitysyhteistyön finanssisijoituksista ykn kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteiden saavuttaminen vaatii monentyyppisiä toimijoita ja toisiaan tukevia toimenpiteitä näin ollen lahjamuotoisen avun sekä laina ja pääomasijoitusten tulisi olla toisiaan täydentäviä kansantalouden tilinpidossa nämä kehitysyhteistyön finanssisijoitukset eivät budjetin mukaisesti lisää valtiontalouden alijäämää ja näillä on palaumaodote lopuksi mietinnössä todetaan että suomen vahvan oikeusalan osaamisen hyödyntämiseksi myös kansainvälisestikin on budjettiin sisällytetty myös uusi momentti jolta näitä oikeusvaltiokehityksen kannalta oleellisia hankkeita voidaan tukea momentille esitetään kolme miljoonaa aivan lopuksi toteaisin omana toiveenani että koska eilen on käsitelty hyvinkin laajasti välikysymyksen kohdalla tiettyjä kysymyksiä nyt voitaisiin käsitellä tähän momenttiin ja tähän pääluokkaan sisältyviä asiakysymyksiä kääntää katseet eteenpäin kiitos

arvoisa puhemies kiitos ensinnäkin edustaja vähämäelle hyvästä puheenvuorosta ja ja siitä työstä jonka valtiovarainvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta ovat tehneet tämän vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesityksen perusteellisessa käsittelyssä ja ja arvokkaista huomioista joita äsken kuultiin hallitusohjelman mukaisesti talousarvio pyrkii vahvistamaan suomen kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta ja siinä on oikeastaan kolme prioriteettia ensin edustustoverkon toimintaedellytysten parantaminen toiseksi osallistuminen kansainväliseen konfliktinestoon ja rauhanvälitykseen ja kolmanneksi kehitysrahoituksen tason varmistaminen josta ministeri skinnari osaltaan puhuu lähtökohta on tietenkin arvopohjamme ulkopolitiikassa oikeusvaltioperiaate rauha ihmisoikeudet joihin nojaamme kaikessa kansainvälisessä toiminnassa olemme pyrkineet myöskin ottamaan huomioon ne kauaskantoiset kysymykset joiden edessä on paitsi suomi niin voisi sanoa koko ihmiskunta ilmastonmuutos väestönkehitys luonnon monimuotoisuuden väheneminen ympäristön elinkelpoisuus jotka kaikki edellyttävät laajaa yhteistyötä ja silloin pariisin ilmastosopimus ja agenda kaksituhattakolmekymmentä antavat tälle toiminnalle myöskin suomessa pohjan arvoisa puhemies maailmalla näyttää siltä että multilateralismi monenkeskinen yhteistyö on tällä hetkellä hyvin pahassa kriisissä voi sanoa että kansainväliset yhteistyörakenteet kuten yk järjestelmä kärsivät tällä hetkellä monenlaisesta vastakkainasettelusta ulkoministeriö työskentelee monenkeskisen sääntöpohjaisen järjestelmän kansainvälisen oikeuden demokratian ja ihmisoikeuksien sekä ykn aseman ja toimintakyvyn vahvistamiseksi meillä on juuri päättymässä oma eu puheenjohtajuuskautemme euroopan unioni on edelleen suomen ulkosuhteiden tärkein viitekehys ja vaikutuskanava ja yhä enenevässä määrin myöskin turvallisuusyhteisö johon nojaamme on jatkaa aktiivista eu politiikkaa myöskin tämän puheenjohtajuuskauden jälkeen arvoisa puhemies kuten kuultiin ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin esitetään nyt miljoonaa euroa ja näissä on kasvua kaksitoista miljoonaa euroa lähinnä hallitusohjelman mukaisina määrärahalisäyksinä ennen kaikkea panostetaan

tärkeään edustustoverkkoon johon koko ulkoasiainhallinnon toiminta nojaa ja ja tämän edustustoverkon rooli myöskin meidän ulkopolitiikkamme toimeenpanossa on äärimmäisen tärkeä meillä on hallitusohjelman mukaisesti tarkoitus avata neljän vuoden aikana eli vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä neljä uutta edustustoa pääpaino on silloin kaakkoisessa ja eteläisessä aasiassa ja läntisessä afrikassa nyt tämän vuoden marraskuussa on uudelleen avattu suomen lähetystö bagdadissa irakissa edustaja vähämäki otti esille tärkeän kysymyksen jonka ulkoasiainvaliokunta ja valtiovarainvaliokunta ovat todenneet eli niin sanotun jts miljardin tuottavuussäästöt jotka tulisi toteuttaa siten etteivät ne vaaranna tätä edustustoverkkoa ja sen kehittämistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi ulkoministeriö jatkaa edelleen edustustoverkkoyhteistyötä ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista muun muassa pohjoismaiden ja eu maiden kanssa arvoisa puhemies talousarvioesityksessä kiinnitetään huomiota myöskin työperäisen maahanmuuton tarpeisiin ja siihen rooliin jota ulkoministeriö tässä kysymyksessä näyttelee talousarvioesitys mahdollistaa ulkoministeriön vastuulla olevien maahantuloasioiden käsittelyn vahvistamisen tarkoitukseen esitetään yhteensä neljän pilkku viiden miljoonan euron erillistä määrärahaa josta kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa on pysyvää lisäystä ministeriössä on jo valmisteltu erityinen toimenpideohjelma jonka puitteissa vahvistetaan edustustojen resursseja erityisesti työperäisen maahanmuuton pullonkaulojen purkamiseksi ulkoministeriön henkilökunnalle talousarvioesitykseen sisältyy myös erittäin tärkeä lisäys ministeriöön lähetetyn henkilökunnan perheiden asemaa parantava päivähoitokorvausuudistus joka turvaa lasten oikeuden varhaiskasvatukseen ja edistää puolison työskentelymahdollisuuksia kulloisessakin asemapaikassa

sotilaallinen kriisinhallinta saavat myöskin lisäyksiä tässä budjetissa ja näin tapahtuu myös rauhanvälitykselle rauhanvälitykseen esitetään yhteensä kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa josta yksi pilkku viisi miljoonaa euroa kertaluonteisena lisäpanostuksena rauhanvälitys kriisinhallinta sekä siviilikriisinhallinta että sotilaallinen kriisinhallinta ovat tämän hallituksen prioriteetteja ja nämä prioriteetit näkyvät tässä budjetissa kiitoksia

arvoisa puhemies suomi osallistuu globaaleiden ongelmien ratkaisuun kehitysyhteistyön humanitäärisen avun ja kansainvälisen ilmastorahoituksen kautta tämän lisäksi myös suomalaiset innovaatiot teknologiset ja sosiaaliset ovat omalta ratkaisemassa globaaleita haasteita vahvaa sääntöpohjaista järjestelmää kansainvälistä yhteisöä ja yhteistyötä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan hyvinvoiva vakaampi tasa arvoisempi maailma on myös suomalaisten etu kehitysyhteistyö luo pohjaa suomalaisten yritysten pääsylle aukeaville markkinoille ilmasto ja kehityshaasteet ratkaistaan vain kansainvälisellä yhteistyöllä lisäksi oma turvallisuutemme on yhä enemmän riippuvainen muusta maailmasta syksyn aikana ulkoministeriön budjetin käsittelyssä on tehty hyvää ja perusteellista työtä edustaja koskisen johtamassa valtiovarainvaliokunnassa ja edustaja vähämäen johtamassa hallinto ja turvallisuusjaostossa sekä edustaja niikon johtamassa ulkoasiainvaliokunnassa kiitos tärkeistä huomioista ja keskustelusta varsinaiseen kehitysyhteistyöhön kohdennettavat ovat vuonna kaksituhattakaksikymmentä noin kuusisataakahdeksankymmentäviisi miljoonaa euroa kasvaen noin sadalla miljoonalla eurolla edellisvuodesta kaiken kaikkiaan kehitysyhteistyömenojen arvioidaan olevan ensi vuonna yhteensä hieman yli miljardi euroa tämä vastaa noin nolla pilkku neljääkymmentäyhtä prosenttia bruttokansantulosta kiitän samalla valtiovarainvaliokuntaa varsinaisen kehitysyhteistyön momentille osoitetusta seitsemänsadantuhannen euron lisäyksestä budjettiesitys on laadittu hallitusohjelman kehityspoliittisten tavoitteiden mukaisesti rahoituksen kohdentumista ohjaavat suomen neljä painopistealuetta yksi naiset ja tytöt kaksi työ ja elinolot kolme koulutus ja toimivat yhteiskunnat ja ilmastonmuutos ja luonnonvarat sekä näiden lisäksi humanitäärinen apu kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön humanitääriseen apuun ja monenkeskiseen yhteistyöhön suunnitellaan lisäpanostusta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö nousee yli kymmenellä miljoonalla eurolla kuten valtiovarainvaliokuntakin mietinnössään toteaa tulee humanitäärisen avun riittävä taso turvata näiden kahden yhteistyömuodon rahoituksen tasoa korotetaan asteittain hallituskauden aikana kehitysyhteistyön ihmisoikeusperustaisuutta vahvistetaan ja läpileikkaavien tavoitteiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa kiinnitetään nyt erityistä huomiota arvoisa puhemies kansainvälisen ilmastorahoituksen suunnitellaan kasvavan hallituskaudella tasaisesti erityisesti pyritään tasapainoon hillintä sopeutumistoimien välillä suomen tukemat monenkeskiset järjestöt ovat todennetusti ammattimaisia ja tuloksellisia toimijoita joilla on maantieteellisesti ja temaattisesti laaja kattavuus suomi vaikuttaa järjestöjen toimintaan ja valvoo muun muassa osallistumalla niiden johtokuntatyöskentelyyn sekä eu ja avunantajayhteistyöhän kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi pelkkä julkinen kehitysapu ei riitä tarvitaan sekarahoitusta yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa sekä yksityisen sektorin aitoa sitoutumista kehitystavoitteisiin näin luodaan liikekumppanuuksia ja työpaikkoja hallituskaudella tehdään vuosittain noin sadankolmenkymmenen miljoonan edestä finanssisijoituksia hallitusohjelmaa toteuttavan ja koko vaalikauden kattavan suunnitelman tavoitteiden mukaisesti arvoisa puhemies maailmantalouden epävarmuustekijöillä on vaikutusta myös suomen vientinäkymiin merkkejä talouden hiipumisesta hiipumisesta keskeisissä kauppakumppaneissa on jo nähtävissä kauppasodan mahdollinen laajeneminen on merkittävä uhka talouskasvullemme sekä työpaikoillemme pienenä kotimarkkinana olemme varsin riippuvaisia ulkomaankaupasta sekä viennistä että tuonnista suomen kaltaiselle pienelle avoimelle ja globaaleihin arvoketjuihin integroituneelle taloudelle on välttämätöntä että eu edistää avointa kunnianhimoista ja sääntöperustaista kauppapolitiikkaa jatkamme vaikuttamista uuteen komissioon tämän varmistamiseksi kauppapolitiikka reagoi myös ympäröivään maailmaan siinä heijastuvat arvot arvoisa puhemies hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää viennin kasvua yritykset vastaavat viennin toteutumisesta mutta valtiovallalla on sekä mahdollisuus että velvollisuus edistää tätä tehtävän täyttäminen edellyttää toiminnan tehostamista sekä resurssien kasvattamista kiitoksia

arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikan ensisijaisena tarkoituksena on luonnollisesti itsenäisyyden turvaaminen suomen ja suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus sekä suomen kansainvälisen aseman lujittaminen kuitenkin hieman yli miljardi euroa eli kahdeksankymmentäkaksi prosenttia ulkoministeriön määrärahoista on kohdennettu yksistään kehitysyhteistyömenoihin vaikka kehitysyhteistyön toimivuudesta tai toimimattomuudesta on puhuttu jo vuosia ei perinteistä

ole kyetty uudistamaan esimerkiksi vaikka haitin luonnonkatastrofin ja ebolakriisin yhteydessä ainoastaan yksi prosentti humanitaarisesta kansainvälisestä avusta meni paikallisväestölle samaan aikaan suomen business finlandin toiminta takkuaa joiltain osin ekn tekemän kyselyn mukaan neljäsosa vientiyrityksistä on ollut tyytymätön business finlandin palveluihin syyskuussa business finland keskeytti lainojensa maksatuksen suomalaisille yritykselle koska tämän vuoden määrärahat olivat loppuneet monet kansainvälistyvät suomalaiset yritykset olivatkin joutumassa pulaan tuotekehityksensä kanssa kysymys miten hallitus näkee ulkopolitiikan tärkeimmät tavoitteet erityisesti suomen kansainvälisen aseman lujittamisen miten hallitus aikoo jatkossa varmistaa määrärahojen priorisoinnin niin että suomen etu on

arvoisa puhemies suomen ylpeydenaiheet demokratia koulutus puhdas vesi jätteiden käsittelyn järjestelmällisyys ja energiaosaaminen ovat loistavia vientituotteita myöskin esimerkiksi vaikkapa afrikkaan on hyvä asia että edustusverkosto laajenee ja saamme esimerkiksi läntisen afrikan tätä kautta osaksi osaksi suomen edustusverkkoa tärkeää on kuitenkin muistaa että afrikkaa ei voi määritellä yhdeksi ja samanlaiseksi alueeksi aivan kuten ei vaikkapa eurooppaakaan voi määritellä jokainen afrikan maa on erilainen ja se asettaa kyllä haasteita edustusverkolle ja business finlandille afrikassa afrikassa miten ministeri katsotte että pystymme erityisesti afrikka strategiaa laatiessamme vastaamaan siihen huutavaan tarpeeseen joka joka meillä olisi jotta voisimme myöskin sitten näitä suomen ylpeydenaiheita vientituotteina viedä afrikkaan
arvoisa puhemies ennakoitavuus vaikeutuu tietysti multilateralismin heikentymisen myötä se on ongelma se on ongelma kaikille mutta se on erityinen haaste tietysti pienille valtioille resursseiltaan valtioille tässä mielessä on tärkeää joskus katsoa kokonaisuutta aika lailla ennakkoluulottomastikin miten kansainvälisen kehityksen tämänkaltaisissa olosuhteissa voitaisiin meidän reagointikykyämme myös resurssipuolella katsoa niin että meillä on mahdollisuus vastata niihin haasteisiin jotka joudumme joka tapauksessa kohtaamaan otan pari esimerkkiä minusta on tärkeää että että kyettäisiin suunnattuja rauhanvälityksen niukkoja resursseja käyttämään suunnatusti siis tehokkaasti kun tilanne siihen antaa perusteita rauhanvälitys voi olla suuri mahdollisuus suomen ulkopolitiikalle ja toinen johon ministeri viittasi on myöskin kriisinhallinta jossa pitäisi olla mahdollisuus nopeasti reagoida syntyviin tarpeisiin otan toiselta puolelta esimerkin perustimme no palaan tähän toiseen kysymykseen

herra puhemies suomi saa ulko ja turvallisuuspolitiikasta kiitosta viimeksi viime viikolla yhdysvalloissa kahdenvälisissä keskusteluissa paikallisten politiikkojen ja korkeitten virkamiesten kanssa siitä että me me huolehdimme omasta turvallisuudestamme me me huolehdimme tästä omasta tontistamme täällä ja sen lisäksi me olemme aktiivisia tässä kansainvälisessä kriisinhallintapolitiikassa ja ja kannamme tässä globaalistikin oman leiviskämme hyvin tämä on tämä on tärkeä asia tätä pitää meidän jatkaa on hyvä että nyt satsataan tähän edustustoverkkoon ja olemme läsnä laajemmassa osassa maailmaa mutta huoliakin tämän suhteen tietysti on tämä niin sanottu jts jts miljardi jonka ministeri haavisto tuossa mainitsi tuo sinne uhkia se tuo painetta myöskin karsimiseen edustustoverkosta kysyisinkin teiltä arvoisa ulkoministeri kuinka edustustoverkon toimivuudesta ja kattavuudesta tullaan huolehtimaan mainitsette että muun muassa pohjoismaista yhteistyötä lisätään mutta mitkä ovat ne kohteet ja kuinka tämä etenee käytännössä niin että me pystymme hyvässä yhteistyössä varmistamaan läsnäolomme eri puolilla maailmaa

puhemies rohkenen olla kyllä edustaja niikon kanssa eri mieltä meidän kehityspolitiikkamme vaikuttavuudesta ja osoitan kiitokseni hallitukselle siitä että te jatkatte näitä painopistealueita minkä tulosraportti hyvin vahvasti osoitti silloin viime syksynä kiitän myös ministeri skinnaria siitä että vahvasti korostatte yhteistyön merkitystä kansainvälisen yhteistyön merkitystä ja myös sitä että pelkkä lahjaraha ei riitä vaan tarvitaan yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa minusta se on se on huomio että tämä hallitus myös myös jatkaa sillä linjalla nyt kun me olemme saaneet tuonne espooseen ykn until ja ja unops toiminnot niin

kun kun tuossa mietinnössäkin vaadittiin panostuksia yritysten verkostoitumiseen kysyisin näkemystänne siitä onko sillä että nämä toiminnot ovat nyt meitä lähellä jotakin merkitystä sen kannalta että myös suomalaiset yritykset pääsisivät isoihin kansainvälisiin kehityshankkeisiin

puhemies yhdyn edustaja virolaisen näkemykseen siitä että edustaja niikon puheenvuoro ei ollut ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan puheenvuoro vaan kansanedustaja niikon puheenvuoro jatkaisin siitä aiheesta missä tässä budjettiesityksessä nyt on kaikkien eniten ristiriitaa eli kehitysyhteistyöstä kiitos ensinnäkin valtiovarainvaliokunnalle kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön ja kahdensadantuhannen rauhanjärjestöjen tekemään rauhantoimintaan tärkeitä lisäyksiä eduskunnan puolelta tehtyjä mutta tähän ristiriitaan kehitysyhteistyö on tähän asti pitkässä historiallisessa juoksussa ollut sen tietyn tyyppisen kansallisen konsensuksen varassa meillä ei nyt ole konsensusta tästä kysymyksestä vaan itse asiassa sekä kokoomus että leikkaamassa kokoomuksen leikkaus kaksikymmentä miljoonaa on kuitenkin uudelleenkohdennus siirrettäisiin varsinaisesta kehitysyhteistyöstä enemmän tänne finanssisijoitusten suuntaan mutta perussuomalaiset ovat lähes puolittamassa kaiken miljoonaa puolitetaan puolitetaan sieltä pois kolmesataa miljoonaa käsittämätön ristiriita kysyisin ministeriltä kuinka johdonmukaiselta tämä vaikuttaa välillä puhutaan siitä että maahanmuutto pitäisi padota padota

mielelläni arvoisa puhemies puheenvuorossani kyllä käytin termiä että kehitysyhteistyötä ei olla kyetty uudistamaan aikoihin ja ja uudistamiselle on aina tarvetta silloin kun kehitysyhteistyörahojen käyttöä arvioidaan kyllähän jokainen meillä täällä varmasti tunnustaa sen että jos esimerkiksi näissä maissa joita mainitsin yksi prosentti rahasta menee sinne minne avun pitää mennä tämmöisissä luonnonkatastrofeissa niin silloinhan on uusia asioita tehtävä

toki ymmärrämme että on monta eri näkökulmaa näihin kehitysyhteistyörahojen ymmärrämme esimerkiksi sen että nämä järjestöt jotka suomesta käsin toimivat tekevät tuloksellista ja läpinäkyvää ja ja korruptiovapaata työtä hyvinkin paljon mutta sitten taas kahdenvälisiin rahoituksiin joidenkin maiden kohdalla esimerkiksi afganistaniin me annamme edelleen vuosittain kolmekymmentä miljoonaa euroa josta kymmenen miljoonaa menee käytännössä suoraan budjettitukena ja kaksikymmentä miljoonaa ykn järjestöjen kautta niitä tuloksia katsellessani viime vaalikaudella en tullut vakuuttuneeksi siitä että se olisi tehokkain tapa käyttää meidän veronmaksajien rahoja näitä asioita pitää katsoa

arvoisa puhemies erilaiset jakolinjat vastakkainasettelu ja ja voimapolitiikan paluu tekevät sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden puolustamisesta ja kehittämisestä vaikeaa mutta sitäkin tärkeämpää

kestävän kehityksen tavoitteet ja pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa siksi on hyvä että suomi pyrkii ottamaan kokoaan suurempaa roolia maailmassa sekä edustusverkkoa että rauhanvälityksen osaamista vahvistamalla ihmisillä on oikeus vapauteen puutteesta ja kurjuudesta kaikkialla maailmassa siksi myös globaalia vastuunkantoa ja solidaarisuutta tarvitaan tänä päivänä kipeästi ja ja siitä hyötyvät viime kädessä kaikki minusta on todella hienoa että kehitysyhteistyön määrärahat kääntyvät kasvuun erityisen tärkeää on se että suomi näyttää suuntaa naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisessä ja puolustamisessa etenkin kun niitä kohtaan maailmalla näkyy tällä hetkellä myös vakavaa vastarintaa kysyisin vielä loppuun ministeri skinnarilta miten suomi osaltaan vastaa tähän erityisesti seksuaalioikeuksia kohtaan

arvoisa puhemies maailmassa haasteet muuttuvat koko ajan ajattelen että kehitysyhteistyö ja meidän ulkopolitiikka kyllä muuttuvat mutta haasteet ovat koko ajan uusia ja tietenkin joudumme pohtimaan sitä täällä on nostettu esille yhteistyön tärkeys ja multilateraalin normiston ja ihmisoikeuksien tärkeys ja itse ajattelen että että vaikka meillä on tosi hyvin naiset nostettu esille esimerkiksi kehitysyhteistyössä niin ihmisoikeustyössä meidän pitäisi ehkä pohtia vielä enemmän miten voisimme tukea niitä järjestöjä jotka oikeasti haluavat edistää tasa arvopolitiikkaa tässä menee sekä eun sisällä että eun meidän ulkopolitiikassa tällainen risteävä kohta jossa meidän pitäisi ehkä luoda strategioita miten osallistuisivat ykssa ja muissa multiyhteyksissä ne järjestöt ehkä kansalaisjärjestöt mutta myöskin kansainväliset järjestöt jotka nimenomaan ajavat tasa arvopolitiikan vahvistamista suomi on juuri antanut esimerkiksi equality nowlle hienon tasa arvopalkinnon he ovat onnistuneet viidessäkymmenessä

painotettu ennen kaikkea edustustoverkkoa ja sen parantamista erityisesti näinä maailmanpoliittisina aikoina kuitenkin ne edustustot ja se henkilöstö siellä ovat meidän silmät ja korvat tuolla maailmalla ja niitä tarvitaan ehdottomasti lisää kiitos myös edustaja kanervalle hyvästä puheenvuorosta rauhanvälityksestä ja kriisinhallinnasta näillä sektoreilla meidän pitää petrata entisestään muutama kysymys ei ministereille vaan oikeastaan oppositiolle kysyisin perussuomalaisilta kun täällä vastalauseessa puhutaan moraalisesta tuesta

moraaliset perustelut siihen että tuetaan muita maita ovat arveluttavat mikä ajatus tässä on taustalla että näin ei tehtäisi ja oikeastaan sitten kokoomukselta teillä on tämä kehitysyhteistyömäärärahojen kahdenkymmenen miljoonan heitto sijoitusmuotoiseen ja ymmärrän sen tavoitteen hyvin mutta edustaako tämä sitä johdonmukaisuutta jota kuitenkin vastalauseessanne peräänkuulutatte

problematisoida hieman edustustoverkon laajentamisen filosofiaa me perustamme nyt esimerkiksi bagdadiin omaa edustustoamme ja joudumme erittäin merkittävässä maassa toimimaan tavallaan erittäin eristettynä yksin olisiko järkevää etsiä synergiaetuja edustustoihin joissa välttämätöntä on kuitenkin ymmärtää syvästi taustat politiikan talouden ja turvallisuuden kannalta ja hakea samanmielisten maiden kanssa jonkinlaista yhteistoimintaa sillä oletan että irakin kaltaisessa maassa yksin toimiminen ei ehkä sinänsä ole kaikkein tuottoisinta noin asiallisesti katsottuna tässä mielessä kysyisin eikö sittenkin yhteistoiminta samanmielisten maiden kanssa irakin kaltaisissa olosuhteissa voisi olla myös harkinnan arvoinen vaihtoehto
arvoisa puhemies tässä yhteydessä voi todella tyytyväisyydellä todeta sen että kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyörahoitusta ollaan lisätty se on äärimmäisen tärkeää siellä monet voisiko sanoa vakaumuksen ja aatteen pohjalta tekevät järjestöt muun muassa kristilliset järjestöt tekevät valtavan hyvää työtä ja niissä ei raha huku korruptioon eikä häviä matkan varrelle vaan siellä oikeasti pystytään paikallisten luotettavien kumppaneitten kanssa tekemään hyvää työtä jolla pystytään rakentamaan ihmisten tulevaisuutta siellä paikan päällä tästä tästä kiitos eu tasolla koordinaatiota varmasti olisi syytä lisätä ja tästä oikeastaan ministerille kysymys nytten kun meillä on erityisesti tuonne afrikan suuntaan komissiossa oma yhdyshenkilömme jos näin voi sanoa komissaari urpilainen niin millä tavoin kehitysyhteistyön tehokkuutta eu tasolla voitaisiin parantaa ja juuri sitä koordinaatiota ja päällekkäisyyden
arvoisa

puhemies finanssisijoitukset ovat tulleet voimalla yhdeksi instrumentiksi kehitysyhteistyön rahoittamiseen vaikka sijoitusten pitkäaikaisista kehitysvaikutuksista sekä ylipäätään tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta on toistaiseksi melko vähän tietoa nykyiset kehitysrahoitusinstrumentit eivät myöskään mahdollista joustavasti monitoimijayhteistyötä yksityisten yritysten kansalaisjärjestöjen ja esimerkiksi tutkimuslaitosten välillä millä keinoin ulkoministeriö aikoo edistää kehitysjärjestöjen ja kestävää kehitystä edistävien yritysten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua entä millä tavalla finanssisijoitusten tuloksellisuutta vaikuttavuutta ja eettisyyttä tällä hetkellä ministeriössä seurataan

arvoisa puhemies kuten tässä on useampi puhuja nostanut esiin kehitysyhteistyö on todella vaikuttava tapa rakentaa rauhaa turvallisuutta ja ja globaalia vakautta olisin kysynyt miten tällä kaudella tartutaan erityisesti lapsia koskeviin asioihin tiedetään että tällä kaudella ollaan tekemässä afrikka strategiaa se osin liittyy kehitysyhteistyöhön osin toki muuhun politiikkaan tiedetään että afrikan väestöstä valtaosa on alle kaksikymmentäviisi vuotiaita ja iso osa vieläpä alle viisitoista vuotiaita miten varmistetaan erityisesti että lapsilla on kestävämpi tulevaisuus ja kun on menty kehitysyhteistyössä ja ja monessa muussakin kohtaa yhä voimakkaammin yrityspainotteisuuteen

arvoisa herra puhemies olisin jatkanut hieman puheenvuorossani edustaja kanervan mielestäni tärkeästä ja relevantista pohdinnasta pohdinnasta liittyen yhteistyöhön jota voimme tehdä tuolla maailmalla tämän irak esimerkin lisäksi jossa eittämättä eu maat ovat varmasti varmasti meille tarpeen tunnistan tuolta maailmalta että meillä voisi olla vientipolitiikassa myös mahdollisuuksia ehkä hieman kopioida hollannista esimerkkiä joskin maalla on aika kunniallinen kauppahistoria

siitä yhteistyöstä jota he tekevät benelux maiden kesken eli paitsi että meillä olisi tällaisia omia täyden palvelun lähetystöjä meillä voisi olla sitten paitsi tämmöisiä yhteistyölähetystöjä tällaisissa haastavammissa maissa niin kuin irakissa myös vientiin vientiin keskittyviä yhteistyöalustoja vaikkapa pohjoismaiden kesken eli millaisia mahdollisuuksia te ministerit näette yhteistyössä liittyen vientiin mutta myös tämmöisiin haastaviin maihin

arvoisa puhemies kehitysyhteistyö on tärkeä osa ja tärkeää toimintaa siellä asuville ihmisille mutta niin kuin täällä ministerin alustuspuheessa kuultiin sillä on erittäin suuri merkitys myös suomalaiselle viennille täällä on viitattu nyt oikeastaan tiedustelisin ministeri skinnarilta minkälaisia suomalaisia innovaatioita on tällä hetkellä suunnitelmissa kärsiikö niistä puhua ovatko ne niin salaisia mutta kumminkin millä tavalla yritysten lähinnä energiapuolella ja ja niin poispäin voitaisiin kehitysmaissa viedä asioita eteenpäin

arvoisa puhemies täällä on ihmetelty sitä että perussuomalaiset esittävät kehitysavun leikkaamista vaikka samaan aikaan vaadimme maahanmuuton parempaa hallintaa tosiasia kuitenkin on se että vaikka suomi ja muut länsimaat ovat kipanneet afrikkaan toisen maailmansodan jälkeen käsittämättömiä rahasummia muuttopaine afrikasta on silti suurempi kuin koskaan nykymuotoinen kehitysapu ei siis selvästikään estä tai edes hillitse muuttoliikettä johtanut väestöräjähdykseen pikemminkin kyse on anekaupasta jolla me ostamme itsellemme hyvää omaatuntoa painopiste kehitysyhteistyössä pitäisi siirtää molempia osapuolia hyödyttävään kauppaan ja kaupan edistämiseen ja liikenneyhteyksien ja kaupankäynnin edistämiseen myös afrikassa ja lisäksi kehitysavun pitäisi paljon voimakkaammin kuin nykyään olla ehdollista se pitäisi sitoa oikeusvaltion kehitykseen naisten aseman parantamiseen ja näin ollen väestöräjähdyksen hillitsemiseen kiitoksia

arvoisa herra puhemies viime aikoina maassamme on käyty vilkasta keskustelua al holin leirillä syyriassa olevien suomalaisten auttamisesta tässä keskustelussa monta ulottuvuutta mutta minua henkilökohtaisesti on häirinnyt se että sekä tässä salissa että tämän salin ulkopuolella on vedottu siihen että kansainvälinen oikeus ja suomea sitovat kansainväliset sopimukset velvoittavat meidät auttamaan sieltä lapset suomeen ja lasten edun niin vaatiessa myös äidit suomeen kun suomen linja tässä suhteessa poikkeaa kaikkien muiden pohjoismaiden linjasta ja myös useimpien muiden eu maiden linjasta niin kysyn yksinkertaisesti ulkoministeri haavistolta mitkä ovat ne kansainväliset sopimukset eli mikä on se osa kansainvälistä oikeutta joka sitoo suomea ja velvoittaa meitä mutta ei samalla tavalla sido muita pohjoismaita ja useimpia muita unionimaita

minäkin yhdyn siihen kun nyt tässä on tuotu esille että rauhanvälityksen toimintaohjelmaa tulisi tehostaa ja ulkoministeri useamman kerran on todennut myöskin sitä että pyrimme valiokunnan kanssa käymään myöskin tästä asiasta keskustelua eteenpäin toinen asia on tämä edustustoverkko siinä kannattaisi myöskin miettiä kevyempiä malleja joissa voitaisiin hyväksikäyttää myöskin paikalta palkattuja ehkä enemmän kuin tehdään monet muut maat tekevät tätä koska se läsnäolo on tietysti keskeistä mutta minä haluaisin kysyä edustaja niikolta ihan suoraan sitä kun te käytitte jatkopuheenvuoron

arvoisa puhemies tässä kehitysyhteistyössä pitäisi nimenomaan painottaa sitä puhtaan veden ruoan ja energian saamista niihin maihin joissa joissa ongelmia tässä suhteessa on ja kun meillä suomessa on näihin kaikkiin sekä ruokaosaamiseen että sitten tähän puhtaaseen energiaan osaamista niin tämän hyödyntämistä meillä pitäisi saada entistä enemmän myöskin vietyä tässä samassa yhteydessä tämän kehitysyhteistyöavun yhteydessä ministeri skinnarilta kysynkin nyt sitä minkälaisia vientinäkymiä tällä hetkellä suomalaisille energia alan yrityksille ja yhtiöille on ja suomalaisen ruokaosaamisen viennille jotta tätä maataloutta energiaosaamista metsätaloutta pystyttäisiin entistä vahvemmin niissä maissa joissa tätä osaamista ei ole hyödyntämään ja parantamaan tämä olisi mielestäni sitä kaikkein parasta työtä siinä että on niitä omia elinkeinomahdollisuuksia ja elämisen mahdollisuuksia näissä maissa

puhemies hyvä yhteistyö ymmärrys inhimillisyys ja jämäkkyys ovat tarpeen kehitysyhteistyössä ja myös kansainvälisissä ulkoministeriön toimissa ihmisten elämäntilanteet elinolosuhteet ja ideologiat voivat ajaa ihmiset hyvinkin epätoivoisiin valintoihin suomi on toiminut kansainvälisessä yhteistyössä koalitiossa isis kalifaatin kukistamiseksi kalifaatin toiminnan aikana ja sen jälkeenkin ovat linjauksena olleet eri maissa toimivat verkostot solut ja myös yksittäiset toimijat jotka mahdollisesti suunnittelevat ja toteuttavat ikäviä toimia olisin kysynyt minkälaisia panostuksia ministereillä on sen suhteen että että voisimme välttää tällaiset ikävät tapahtumat ja saada ne ihmiset jotka tällaisia suunnittelevat pois tämän tyyppisestä toiminnasta ja toisaalta olisin halunnut kysyä elinolosuhteista afrikassa millä tavalla on panostuksia hyödyntää suomalaista uutta teknologiaa siellä niin että ihmiset voisivat paremmin jakaa

kehityspolitiikalle

on toki tarvetta suorille suorille avustuksillekin aseman parantaminen on esimerkki yhdestä sellaisesta ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat erityisesti kipeästi juuri kehitysmaissa asuviin tyttöihin ja kuivuuden lisääntyessä heillä menee entistä enemmän aikaa veden hakuun ja se on pois esimerkiksi mahdollisuudesta kouluttautua

edustaja suomela otti esiin lapset ihan aiheellisesti ja tärkeästi tällä hetkellä siis kaksisataakuusikymmentäneljä miljonaa lasta ei käy koulua ja kahdeksansataa miljoonaa lasta vaikka olisivat näennäisen koulutuksen piirissä ei opi minkäänlaisia perustaitoja meistä kaikki tiedostavat että koulutus on kaiken kestävän yhteiskunnallisen ja taloudellisen kasvun perusta ja tällöin lasten asemaa ja tulevaisuutta voi parantaa pysyvästi kohdistamalla avun koulutukseen kysyisinkin arvoisilta ministereiltä miten te näette koulutusviennin ja ylipäätään koulutuksen osuuden kehitysyhteistyössä

arvoisa puhemies onpa ilahduttavaa että ulkoministeriön pääluokassa kehitysyhteistyön rooli on näin monessa puheenvuorossa ollut esillä ja kehityspolitiikka onkin erittäin keskeinen ja tiivis osa meidän ulko ja myös turvallisuuspolitiikkaamme yhteinen huolenaiheemme on niin kuin ministerikin alussa totesi tämä nolla pilkku seitsemän prosentin tavoite joka

meille kaukainen tavoite huolimatta niistä lisäyksistä joita näihin määrärahoihin tehtiin olisiko ministeri skinnari voinut vielä avata tarkemmin sitä tiekarttaa ja suunnitelmaa mikä tämän kansainvälisten sitoumusten mukaisen tavoitteen edistämiseksi on on ministeriössä ollut vireillä lisäksi kiinnostaisivat nämä painopisteet jotka ovat olleet erittäin tärkeä osa kehityspolitiikkaa tytöt ja naiset erityisesti mutta tulevaisuudessa myös demokratia ja oikeusvaltioperiaate vahvistuen tästäkin olisi mukava kuulla

puhemies me täällä viime yönä kävimme keskustelua al holin tilanteesta vähän yli aamukolmeen edustajilla jotka nyt tänäänkin haluavat sitä keskustelua jatkaa oli varmasti jokin polttava este etteivät päässeet paikalle itse kuitenkin toivoisin että tämä rajallinen aika voitaisiin käyttää tähän budjetin

edustaja vähämäki täällä esitti toiveena kehitysyhteistyöstä vielä suomen kaltaisilla vaurailla mailla on velvollisuus tukea köyhiä ja kehittyviä maita rauhan ja vakauden saavuttamisessa tasa arvon edistämisessä sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa tällainen vakaan maailman rakentaminen myös hyödyttää meitä kaikkia madridin pettymykseksi osoittautunut ilmastokokous antaa aihetta huolestua siitä kykeneekö kansainvälinen yhteisö pääsemään yhteen pilkku viiteen asteen lämpenemisen tai edes kahteen asteen lämpenemisen polulle

ihmisoikeuspuolustajien elintila on kaventunut ei vain ehkä kaikkein köyhimmissä maissa tai vähiten kehittyneissä maissa mutta myös kehittyvissä maissa ja jopa rikkaissa maissa se näkyy esimerkiksi tällaisen anti gender ideologyn leviämisessä myös euroopassa sillä nimenomaan halutaan nakertaa muun muassa naisten ja ja kaikkien muidenkin vähemmistöjen asemaa ja demokratiaa tuntuu siltä että demokratiassa ja ihmisoikeuksissa kasvatuksella olisi aika iso paikka

yhteistyö ja ja juridinen arkkitehtuuri pysyisi pystyssä suomi hakee ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä ja ajattelin kysyä onko ulkoministerillä jo ajatuksia siitä onko tämä hyvä väline millä tavalla me voimme edistää näitä asioita onko jotain muuta millä tavalla voitaisiin tukea nimenomaan ihmisoikeuspuolustajien asemaa koska aika paljon keskitytään tänään siihen jälkityöhön ja ja ongelmien selvittämiseen edustaja zyskowiczille haluaisin ehdottaa että kansainvälisen yksityisoikeuden tohtori sanna mustasaari on juuri kirjoittanut erittäin hyvän blogin vastauksena kysymykseen
myönnän vielä kaksi keskustelupuheenvuoroa

puhemies täällä edustaja kivisaari ja edustaja savola ainakin ehkä joku muukin puhuivat koulutuksesta ja savola ruuasta vedestä ja energiasta vakava kysymys kuitenkin minulle aika tärkeäksi tulleesta asiasta johon tasavallan presidentti on pariin julkiseen kertaan kiinnittänyt vakavaa huomiota myöskin olisiko mitenkään tutkittavissa edes että suomi ottaisi yhden erityisen maan resursseiltaan suomelle sopivan jonka koko koulutusjärjestelmän me pyrkisimme suunnittelemaan alusta lähtien ehkäpä esikoulusta lähtien aina korkeakouluasteeseen saakka tätä on yleensä tervehditty suurella tyytyväisyydellä mutta toimenpiteet puuttuvat kysyn arvon herroilta olisiko mahdollista edes tehdä suunnitelmaa ja arvioida tämänkaltaisen mahdollisuuden elinkelpoisuutta ja asettaa se suunnitelma myöskin julkisesti arvioitavaksi on
ja edustaja niikko sitten ministerit
arvoisa puhemies kanervalta jälleen hyvä puheenvuoro meillähän on yksityisiä yrityksiä jotka myyvät esimerkiksi koko varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen mutta meillä pitäisi myös miettiä valtiollisia toimijoita harkita tätä kokonaisuutta kysyisin ulkoministeriltä onko pohdittu esimerkiksi myös näitä ykn laajempia ohjelmia esimerkiksi tätä mikä se oli global partnership for education tai vastaava eli näitä koulutukseen muuten suuntautuvia ohjelmia joissa ollaan aikaisemmin oltu mukana

globaalilla tasolla olemme maailman johtajia tässä koulutuksessa mutta kuitenkaan sitten tässä kehitysyhteistyössä tai muussa meillä ei ole sitä roolia vielä voitaisiinko tätä tehdä lisäksi korjaus muutamaan puheenvuoroon jo nyt kehitysyhteistyöhön on tämä oikeusvaltioajattelu otettu ja myöskin sidottu ja rahojen periminenkin takaisin on mahdollista jos siellä jos siellä tapahtuu jotain mutta myöskin laajasti se ettei afrikan osalta ole pelkkää anekauppaa pitäähän meidän olla aktiivisia eurooppana siellä ettei kiina vie koko

arvoisa puhemies edustaja kiljuselle olisin maininnut sen että ei kyse ole perussuomalaisten ilkeydestä kehitysyhteistyötä kohtaan vaan aito huoli siitä ettei tätä veronmaksajien yli miljardia euroa käytettäisi siten että siitä osa katoaa sellaisiin tarkoituksiin joihin se ei ole alun perin suunnattu kyllä me sen tiedämme jotka täällä olemme kauan olleet että tämä homma ei näin toimi edustaja vähämäki toki esittelee budjetin hallinto ja turvallisuusjaoston puheenjohtajana niin kuin kuuluukin esitellä mutta eri asia on se miten puolue äänestää huomenna tulette näkemään sen sitten sen leikkauksen suhteen arvoisa ministeri olisin kysynyt vielä tästä bagdadin suurlähetystöstä meillä useisiin suurlähetystöihin menee yhä enemmän resursseja henkilöstön turvaamiseen ja tietoturvaan

ensin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja niikolle ensimmäisen kierroksen kysymykseenne siitä ajetaanko ulkopolitiikassa suomen etua tai miten sitä ajetaan tämän kansainvälisen yhteistyön kautta puhuin multilateralismin ongelmista itse näen niin että se mitä teemme eussa ykssa etyjin puitteissa ukraina asioissa mitä teemme isisin vastaisessa koalitiossa on kyllä suomen etujen ja suomen turvallisuuden puolustamista en näe näissä ristiriitaa ja suomen etu on totta kai se ratkaiseva miksi olemme mukana tällaisessa kansainvälisessä yhteistyössä kysyitte erityisen kysymyksen bagdadin lähetystöstä ja totta on että turvallisuustilanteen muutos bagdadissa tietysti vaikuttaa sekä turvallisuuskustannuksiin siellä että mainitsemaanne kysymykseen missä tahdissa voidaan ihmisiä sinne palauttaa mutta katsotaan ehkä vähän tämän päivän yli ja pidetään sitä tärkeänä asiana kuitenkin että meillä on siellä edustus pitää myös muistaa että meillä on irakissa nyt omia sotilaitamme ja omaa henkilökuntaamme ja tämäkin on tärkeää kun olemme siellä terrorisminvastaisessa työssä että meillä on myöskin sitten kaikki tuki ulkoasiainhallinnon puolelta edustaja salonen ja ja edustaja hyrkkö kysyivät tästä afrikka strategiasta ja tosiaan se on muutakin kuin kehitysyhteistyötä se on suomen poliittista yhteistyötä afrikkalaisten instituutioiden kuten afrikan unionin ja eri maiden kanssa afrikkaa ei voi panna yhteen pakettiin maat ovat erilaisia ja ja se tässä strategiassa on otettava huomioon mutta koulutus josta monet täällä puhuivat tulee olemaan aivan keskeisessä asemassa ja myöskin se miten tämän nuoren väestön tarpeisiin siellä voidaan vastata miten luodaan ne työpaikat miten luodaan sitä taloutta jossa sitten syntyy mahdollisuuksia ihmisille omissa maissaan toimia ja ja millä tavalla teemme tämän yhteistyössä myöskin eun tulevien afrikka päätösten kanssa tässä komissaari urpilaisen rooli yhteistyötahona on meille aivan aivan keskeinen ja ja hyvä että voimme tätä yhteistyötä tehdä edustaja kanerva otti erittäin hyvän kysymyksen

ja reaktiokyvystämme liittyen rauhanvälitykseen sotilaallisen kriisinhallintaan meillähän on ollut tällainen järjestelmä jossa lisäbudjettien kautta tarvittaessa sotilaallinen kriisinhallinta rahoitetaan nyt tulee rauhanvälitykseen lisää resursseja ja tarkoitus on juuri että että se on joustavaa ja pystytään kohdentamaan sellaisiin tilanteisiin ja hetkiin joissa suomi voi vaikuttaa ja jopa sitten konfliktien ennaltaehkäisyyn joissain tapauksissa meillä on paljon asiantuntemusta meillä on on monia osaajia meillä on järjestöjä jotka toimivat tässä ja tätä pyritään nyt mobilisoimaan

yhteistyötä kyllä siellä ollaan vahvassa yhteistyöverkostossa eu maiden ja pohjoismaiden kanssa mutta sitten on joitain aivan erityisiä edustustoja esimerkiksi meidän teheranin edustustomme on tämän vuoden aikana puheenjohtajuuskauden aikana tullut aivan arvoon arvaamattomaan koska siellä ei juurikaan ole muilla eu mailla

kautta tätä apua pystyttiin kanavoimaan joskus meidän edustustomme ovat hyvin tärkeässä keskeisessä roolissa silloin kun ne näillä alueilla toimivat edustaja biaudet kysyi ihmisoikeuspolitiikasta ja ja myöskin tästä meidän ykn ihmisoikeusneuvoston jäsenyydestämme ja toimenpiteistämme ihmisoikeuspuolustajat ovat olleet aivan keskeinen ryhmä eu puheenjohtajakauden aikana me kutsuimme heitä tänne korkean tason gymnich kokoukseen se oli ainutkertainen tapahtuman monelle eu ministerille tavata näitä ihmisoikeuspuolustajia valmistelimme sitä että ihmisoikeusasioiden neuvottelukunta uudelleen perustettaisiin parlamentaarisena ja ja järjestöelimenä joka sitten nostaisi tätä suomen profiilia ja voisi olla mukana erilaisessa kansainvälisessä yhteistyössä myöskin sitten poliittisten puolueiden ja kansanedustajien osalta edustaja zyskowicz eilisessä keskustelussa näihin kysymyksiin vastasin vastasin niin perin pohjin puoli neljä aamuyöllä että toivon että voidaan palata niihin muussa yhteydessä edustaja tanus kysyi vielä tätä millä tavalla varustaudutaan näihin terrorismikysymyksiin ja millä tavalla ollaan mukana suomi liittyi marraskuussa washingtonissa tämän isis koalition ydinryhmään jossa on noin kolmekymmentä maata siinä vaihdetaan tietoa tehdään yhteistyötä ja sekä eu tasolla että tässä laajemmassa kansainvälisessä koalitiossa terrorisminvastainen toiminta ja siihen varautuminen ovat myöskin aivan ydinasioita

arvoisa

erittäin voisiko sanoa hyvistä avauksistakin minä aloittaisin edustaja niikko siitä kun te ylipäätään menitte kehityksen ja kaupan suhteeseen se on aivan hyvä kysymys ja ja olen itse käyttänyt hollantia esimerkkinä siinä myös hollannissa ministerinsalkku on kehitys ja kauppa ne kulkevat käsi kädessä ja niin ne kulkevat meilläkin käsi kädessä joten tämä synergia yhteistyö kaiken kaikkiaan symbioosi on tärkeä mutta minä nostaisin tässä yhteydessä esille sen että kun suomalainen ministeri matkustaa niin häneltä ei kysytä usein muuta kuin sitä että mitä innovaatioita te voisitte suomesta tuoda meillä on erittäin hyvä maine meillä on erittäin hyviä teknologisia sosiaalisia innovaatioita eli tämä on myös sen osaamisen ja innovaatiotoiminnan vientiä eli me myös samalla myymme itse itseämme siinä mielessä business finlandin rooli

tähän vastaamaan mutta sanon sen että meidän tehtävä ulkoministeriössä on hahmottaa se kysyntä mitä markkinoilla tapahtuu tuntea se markkina ja kertoa se business finlandille joka sitten täällä suomessa rakentaa sitä innovaatiotoimintaa yhdessä elinkeinoelämän kanssa ja siinä olemme mielestäni päässeet oikein hyvin eteenpäin ja nyt laadimme yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön johdolla viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman jossa juuri tämä toiminnallisuus ja kaikki tulevat esille ja tähän me palaamme vielä tulevana talvena edustaja salonen afrikan potentiaali kaiken kaikkiaan sanoisin kokonaisuudesta sen että että projektitoiminnan tänä päivänä täytyy kytkeytyä myös systeemitason järjestelmätason toimintaan ja se on se kehitys mikä suomessakin on tapahtunut ja tapahtuu ja näkyy kansainvälisesti se tarkoittaa toimintaa mitä me teemme vaikka etiopiassa tai keniassa ja kun tässä nyt kysyitte potentiaalista niin esimerkiksi vaisalan kanssa addis abebassa teimme kolmentoista miljoonan euron kaupat siinä on toki pitkä pohjatyö mitä siellä on tehty että päästään viemään sitä innovaatiotoimintaa ilmastoalan huippuosaamista missä olemme maailman parhaita yhdessä ilmatieteen laitoksen kanssa ja tähän liittyy afrikka tietysti ulkoministeri haavistokin jo viittasi mutta täytyy tunnistaa näiden maiden erilaisuus aivan kuten te edustaja salonen sanoitte etiopia on erilainen kuin kenia se tapa lähestyä yhteiskuntaa on erilainen välillä se on julkinen sektori välillä se on yksityinen se pitää tietää se pitää tuntea jotta päästään tuloksiin ja aitoon yhteistyöhön

teidänkin kanssa edustaja kiljunen kimmo parlamentaarinen yhteistyö voiko tärkeämpää asiaa olla arvostan sitä keskustelua mitä olen saanut teidän kanssanne käydä kuluneiden kuukausien ja myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsenille kiitos siitä rakentavasta dialogista ja keskustelusta mitä olemme käyneet erittäin hyvää keskustelua kysymyksiä vastauksia arvostan sitä oikein paljon ja jatketaan sitä hyvää dialogia myös tämän tiekartan rakentamisen yhteydessä tehdään yhdessä keskustellaan ja haetaan yhteisiä ratkaisuja vaikka emme kaikista asioista olisikaan samaa mieltä seksuaali ja lisääntymisterveys edustaja hyrkkö miten nähdään tämä kokonaisuus kun meillä on samanmielisiä maita nytkin nairobissa noin viisikymmentä kappaletta mutta siellä esimerkiksi yhdysvallat eivät ole mukana päinvastoin siellä järjestetään vastamielenosoituksia pohjoismaat ovat yhdessä muun muassa hollanti mukana paljon paljon maailmasta maita ja itse puhuin tällaisista yhdeksänkymmenen prosentin säännöistä myös yhdysvaltojen kanssa kyllä pääosasta asioista olemme samaa mieltä mutta se jäljelle jäävä kymmenen prosenttia on kieltämättä hankala mutta ylipäätään tässäkin se dialogi yhdysvaltojen ja muiden kanssa ketkä eivät ole sataprosenttisesti samaa mieltä ja saamme yhdessä aikaan olen muun muassa yhdysvaltojen usaidin kutsunut suomeen juuri siitä syystä että käymme sitä dialogia yhdessä edustaja essayah eu tason yhteistyö komissio parlamentti kaiken kaikkiaan tässä on erinomainen yhteistyö nyt jo käynnistynyt tulee olemaan hyvin tiivistä ja tässä afrikka strategiassa jota ulkoministeri haavisto johtaa tulemme olevan tiiviissä yhteistyössä toki eurooppalaisten kollegoiden myös komission ja komissaarin kanssa joka on tällä kertaa suomalainen kiitos

valiokunta nostaa esille pääluokasta kahdeksikymmeneksiseitsemäksi kaksi keskeistä kokonaisuutta toisaalta puolustusvoimien toimintamenot sisältäen henkilöstö ja kiinteistömenot ja toisaalta puolustusvoimien aselajikohtaiset hankinnat omalla momentillaan pääluokka sisältää myös uuden momentin hx hankinnan vuoksi käyn nämä nyt lyhyesti läpi muutamine kipupisteineen puolustushallinnon toimintamenoihin esitetään noin kahdeksan miljoonaa vähemmän kuin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjetissa tulevalle vuodelle ehdotus on

hallitusohjelman linjauksen mukaisesti puolustusvoimien henkilöstöä lisätään sadalla hengellä kehyskauden aikana josta ensi vuonna toteutetaan neljänkymmenen hengen lisäys hallitus lisää momentille kolme miljoonaa ja lisäys kohdistetaan pääosin vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uuden toimintamallin käyttöönottoon eli kaksi pilkku kahdeksan miljoonaa liikutetaan momentille kymmenen viisikymmentä laki vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta pannaan siten toimeen valiokunta pitää tehtyjä lisäyksiä ja momenttimuutoksia hyvinä huolimatta henkilöstölisäyksistä valiokunta kiinnittää huomiota henkilöstön jaksamiseen etenkin lakisääteisissä tehtävissä on tapahtunut muutoksia viittaan nyt sotilastiedustelulainsäädäntöön ja myöskin kansainvälinen toiminta on kasvanut henkilöstön jaksamista on tuettu sopimussotilailla joihin on viime vuosina osoitettu noin kahden miljoonan lisäys budjettiesitys ei sisällä tätä lisäystä mutta valiokunta lisää momentille sopimussotilaitten palkkaamiseen toisena kipupisteenä valiokunta nostaa esiin puolustushallinnon kasvavat kiinteistömenot ja toisaalta myös kiinteistöjen soveltumisen käyttäjille sekä mahdolliset sisäilmaongelmat hallitusohjelman mukaisesti puolustushallinnon kiinteistömenojen kustannustehokkuutta täytyy kehittää valiokunta pitää myönteisenä että puolustusvoimien toimintamenomomenttia voidaan käyttää myös kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten sekä kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen vientilupien myöntämispolitiikan tulee olla johdonmukaista ja ennakoivaa ja pidämme saamamme selvityksen mukaisesti hyvänä että hallituksen päätökset eivät ole muuttaneet suomen aiempaa vientipolitiikan linjaa valiokunta kiinnittää huomiota teollisen yhteistyön toteutumiseen isojen hankintojen yhteydessä ja kotimaisen teollisuuden kanssa haetaan sellaisia vaihtoehtoja joilla kotimainen teollisuus voi mahdollisimman laajasti osallistua huoltoon ja ylläpitoon toistan kotimainen teollisuus voi mahdollisimman laajasti osallistua huoltoon ja valiokunta kiinnittää huomiota tuulivoiman ja ilmavalvonnan yhteensovittamiseen ja hallinnollisten menettelyiden nopeuttamiseen jo alueiden kaavoitusvaiheessa puolustusvoimien kanssa tehtävän yhteistyön avulla toisaalta tuulivoimatoimijat voisivat vapauttaa alueita muihin käyttöihin mikäli suunnitelmat tuulivoimasta eivät toteudu puolustushallinnon mukaan tällaisia alueita on tuhansia sitten aselajikohtaisista hankinnoista kaikkien aselajien osalta valmiutta kehitetään kehyskaudella tasapuolisesti tällä vuosikymmenellä on panostettu maavoimiin tulevalla vuosikymmenellä pääpaino on luonnollisesti laiva ja hx hankinnoissa momentilla on käytettävissä miljoonaa sisältäen uuden viidenkymmenenneljän miljoonan tilausvaltuuden pääluokassa on lisäksi uusi momentti hx hankinnoille eli

näin ollen hävittäjähankintojen läpinäkyvyys budjetin kannalta säilyy ensi vuodeksi hankinnan valmisteluun käytetään kymmenen miljoonaa valiokunta kiinnittää huomiota kokonaistaloudellisesti älykkääseen hankintaan huolto ja ylläpitokustannukset huomioiden viimeisenä nostan esille jts säästöjen vaikutuksen puolustushallinnossa vuoden kaksituhattakaksikymmentä leikkausosuus on kahdeksan miljoonaa nousten yhdeksääntoista pilkku kahteen miljoonaan kehyskauden aikana valiokunta huomauttaa että kuten monella muullakaan hallinnonalalla ei puolustushallinnossa ole käynnissä uusia tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä aivan lopuksi totean että valiokunta pitää hyvänä sitä että hallinnonalalle kokonaisuudessaan lisätään kolmekymmentäneljä miljoonaa enemmän kuin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjetissa ja että samalla noudatetaan edelleen edelleen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista puolustusselonteon linjauksia kiitämme tästä hallitusta

arvoisa puhemies puolustusvoimiemme tärkein on vastata isänmaan puolustamisesta uskottavan puolustuskyvyn edellytyksiä ovat korkea maanpuolustustahto osaava ja laaja reservi sekä ajanmukainen toimiva kalusto mutta pelkällä tahdolla ei pärjätä vaan kyllähän kyse on myös rahasta tämä on ymmärretty niin hallitusohjelmaa kuin ensi vuoden budjettia laadittaessa arvostan sitä että myös oppositiosta tuntuu löytyvän ymmärrystä asialle kiitos myös valiokunnalle hyvästä työstä ja hyvistä huomioista hallituksemme vahvistaa suomen puolustusta päätöksillä joiden vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen ensi vuoden budjetti on yksi näistä ratkaisuista kuluva vuosikymmen ei ole ollut puolustusvoimille se kaikkein helpoin kataisen hallituksen leikkausten jälkeen leikkauksia kohdennettiin niin reserviläiskoulutukseen harjoitustoimintaan kuin lento ja alustoimintaankin materiaalihankkeita leikattiin tai siirrettiin tulevaisuuteen leikkuri osui myös varusmiesten maastovuorokausiin näitä supistuksia on nyt viime vuosina korjailtu ja hyvä niin kiristynyt turvallisuustilanne ja toisaalta kohentunut taloustilanne ovat näkyneet puolustuksen määrärahoissa vuonna kaksikymmentä maanpuolustuksen korjausvelan lyhentäminen jatkuu ja hyvä niin arvoisa puhemies hallitus tekee panostuksia varusmiesten koulutukseen reserviläisten kertausharjoituksiin maa meri ja ilmavoimien kalustoon johtamisjärjestelmiin ja kyberpuolustukseen merkittävimmät panostukset ovat neljän pohjanmaa luokan aluksen hankkiminen merivoimille ja hx hanke jonka myötä vuonna kaksikymmentäyksi valitsemme hornet hävittäjille seuraajan molemmille hankkeille tuntuu olevan laaja tuki niin hallituksessa kuin oppositiossa ja hyvä niin hävittäjien korvaaminen on välttämätöntä puolustuksemme ja ilmavoimiemme korkeatasoisen toiminnan takaamiseksi vanhojen hävittäjien käyttöikää ei ole mahdollista jatkaa yhden pilkku euron arvoinen laivue hanke tarkoittaa neljän huippumodernin aluksen rakentamista raumalla uuden pohjanmaa luokan aluksilla on ratkaiseva merkitys merialueidemme puolustamisessa aina kaksituhattaviisikymmentä luvulle saakka niillä myös tuetaan maa ja ilmapuolustuksemme edellytyksiä suoriutua tehtävistään alusten rakentaminen raumalla on suomalainen työllisyysteko alusten rakentamisen suora työllisyysvaikutus on kolmetuhattakuusisataa henkilötyövuotta arvioiden mukaan ja kaikkine kerrannaisvaikutuksineen jopa kuusituhatta henkilötyövuotta laivojen rakentaminen kotimaassa on myös puolustuskykymme ja huoltovarmuutemme ylläpitämisen kannalta hävittäjähankinnassa yhtenä reunaehtona on teollinen yhteistyö jota valiokuntakin painotti jonka osuuden tulee olla vähintään kolmekymmentä prosenttia hankkeen arvosta tämä merkitsee suomeen osaamista ja työtä haluan kuitenkin painottaa että itse hankinnan valmistelu tehdään täysimääräinen suorituskyky edellä vielä muutamia avainlukuja ensi vuoden budjetista vuoden kaksikymmentä budjetti sisältää puolustusministeriön pääluokan määrärahoja miljoonaa euroa mikä on vajaa kolmekymmentäviisi miljoonaa elikkä yksi pilkku yksi prosenttia kulunutta vuotta enemmän pääluokan osuus valtion budjettitalouden menoista on ensi vuonna noin viisi pilkku viisi prosenttia bruttokansantuotteesta noin yksi pilkku kaksikymmentäseitsemän prosenttia kansainvälisessä vertailussa tämä on varsin maltillinen puolustusvoimien henkilökunnan työ ei saa jäädä kalustotarpeiden ja hankintojen varjoon päivittäiseen tekemiseen tarvitaan riittävät voimavarat sillä kyse on myös työntekijöiden jaksamisesta puolustusvoimien henkilöstön lisäämiseen osoitetut kolme kolme miljoonaa euroa mahdollistavat ensi vuodelle neljäkymmentäkahdeksan uutta virkaa puolustusvoimiin ja hallitusohjelmassa on sovittu sadasta uudesta tehtävästä vuoteen kahdessakymmenessäkolmessa mennessä uusia tehtäviä kohdistetaan muun muassa vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja kriittisiin henkilöstötarpeisiin joilla tuetaan valmiuden ylläpitoa ja uusien suorituskykyjen rakentamista tämä on hyvä alku materiaalihankkeiden ohella myös henkilöstön määrän kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä suomen puolustus nojaa paitsi reservin laajuuteen myös sen osaamiseen kyse on yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan mallimme uskottavuudesta kertausharjoituksia lisätään alkuvaiheessa miljoonalla eurolla mikä mahdollistaa koulutettavien reserviläisten määrän kasvattamisen tuhannellakahdellasadalla siinä missä vuonna kaksituhattakaksitoista kertausharjoituksissa kävi vain noin reserviläistä koulutetaan ensi vuonna jo yli yhdeksästätoistatuhannesta reserviläistä lisäys on huomattava ja niin muuten pitääkin olla herra puhemies puolustuskyvyn rakentaminen on pitkäjänteistä työtä siksi onkin hyvä että puolustuspolitiikassa olemme tottuneet hakemaan konsensusta ja jatkuvuutta hallitukset vaihtelevat mutta maanpuolustuksemme pitää olla uskottavaa pitkällä tähtäimellä puolustuskyvyn alasajo on helppoa ja nopeaa mutta sen palauttaminen sitä ei sen sijaan ole esimerkkejä ei tarvitse hakea kovin kaukaa ulkomailta arvoisa puhemies kaikista tehtävistä pitää selvitä määrärahoilla joita eduskunta osoittaa ja esitys vuoden kaksikymmentä budjetiksi antaa puolustusvoimille edellytykset suoriutua näistä tehtävistä ja hyvä niin

tätä aikaa on on suurin piirtein puoli tuntia kaksikymmentäviisi minuuttia

puhemies valiokunnan nimissä toteaisin lyhyesti ensinnäkin ministerin näkemyksiin yhtyen että ulko ja turvallisuus puolustuspolitiikassa suomessa ei ole hallitusta ja oppositiota kaikki voimavarat on suunnattava siihen että löydämme yhteisen kansallisen näkemyksen näissä kysymyksissä ja sitten siihen listaan jota tästä perspektiivistä katsottuna näen puolustushallinnossa sinänsä löydettävän ensimmäinen kysymys ongelmakohdista on sopimussotilaiden tilanne puolustusvoimien henkilöstön ylikuormitus on tällä hetkellä tapissa sen takia tämä kysymys on herkkä se on tärkeä monesta perspektiivistä toinen on kiinteistömenojen puoli se se vaatii kustannustehokkuuden vinkkelistä katsottuna kriittistä tarkastelua kolmas on toimintamenomomentti joka on haasteellinen monesta syystä ja vaatii erityistä huomiota myös politiikan puolelta ja viimeinen kohta on huoltovarmuus sen hallinnollinen järjestäminen niin että siinä suomen turvallisuuspolitiikka puolustuspolitiikka ovat keskiössä eikä niin että se on vain teollisuuspoliittisesti painotettu asia

talousarvioesitys tuo puolustusvoimien henkilöstötilanteeseen pientä helpotusta kun lisätään reilu neljäkymmentä uutta virkaa puolustusvoimiin tämä on tietysti oikea suunta mutta vauhti on kyllä aivan riittämätön on selvä esimerkiksi neljäkymmentäkolme prosenttia upseereista on kertonut tuntevansa työuupumusta ministeriön oman arvion mukaan henkilöstötarve olisi noin kuusisataa henkilöä tähän olisin odottanut painokkaampaa puuttumista joululahjarahoista saatiin apua sopimussotilaiden palkkaamiseksi kolmensadantuhannen euron edestä joskin perussuomalaiset olisivat säilyttäneet sopimussotilaiden koko kahden miljoonan euron määrärahan tämä on tärkeä rekrytointikanava puolustusvoimille ja odotan että hallituksen on tulevaisuudessa mahdollista panostaa tähän enemmän kysyisinkin ministeriltä miten hallitus pyrkii varmistamaan jatkossa että puolustusvoimilla riittää osaavaa

ministeri kaikkonen ja myöskin valiokunnan puheenjohtaja kanerva molemmat korostivat puolustuspolitiikan konsensushakuisuutta ja edustaja kanerva kyllä esiintyi hyvin selkeästi myöskin valiokunnan puheenjohtajan roolissa tässä mikä mikä on syytä nyt tässä noteerata ja huomata sen vuoksi kun tämä puolustuspolitiikka on konsensushakuista tämä muutosehdotusten listakin on näistä pääluokista pienimpiä mikä kertoo siitä että yhteisymmärrystä on paljon yksi silmiinpistävä seikka täällä kuitenkin on ja se on perussuomalaisten tekemä esitys siitä että suomen pitäisi purkaa tuo sitoumuksensa ottawan ottawan valtiosopimukseen joka tehtiin

myöskin nobelin rauhanpalkinnon ja sadanviidenkymmenenkuuden valtiotahan on sen allekirjoittanut suomihan oli viimeinen eu maa joka sen ratifioi eli kaikki eu maat ovat siinä mukana se sopimushan solmittiin keskeisesti sen vuoksi että inhimilliset uhrit ovat kaikkein suurimmat nimenomaan siviiliuhrit ovat suurimmat ja toiseksi sen vuoksi että suomi ei vain edellytä kansainvälisissä asioissa aseistariisuntatoimia vaan tekee niitä myöskin itse silloin kun niistä monenkeskisesti sovitaan kysyisin ministeriltä eihän ole mitään suunnitelmia siitä että suomi ei

isänmaan asia on yhteinen ja täytyy sanoa valiokunnan jäsenenä että tämä suunta mikä meillä nyt on kun me panostamme hankimme lisää rahaa sotilaille hankimme tarvittavat laivat hävittäjät puolustusvoimille lisäämme kertausharjoitusten määrää tämä on kerrassaan isänmaallista toimintaa ja voin olla erittäin ylpeä että tällaista suunnitelmaa saa olla toteuttamassa tässä salissa ja kiitos siitä myös ministerille meidän isänmaan puolustus pohjautuu yleiseen asevelvollisuuteen ja siinä on ollut nähtävissä sitä että että valitettavasti yhä useampi päättää joko olla olla sitten suorittamatta varusmiespalvelusta tai tai valitsee siviilipalveluksen joka sinällään on tärkeä mutta mutta pelkällä siviilipalveluksella tätä maata ei kyllä puolusteta kysyisin ministeriltä minkälaisia suunnitelmia sen suhteen on että tämä varusmiespalvelus johon tämän maan puolustus nojaa ja johon sen tulee nojata säilytetään kaikille mielenkiintoisena ja sellaisena

arvoisa puhemies minun kysymykseni koskee asevelvollisuuden kehittämistä hallitusohjelmassa on linjattu että selvitetään järjestelmän kehittämistä yhdenvertaisempaan suuntaan suomalaisten maanpuolustustahto on ollut perinteisesti erittäin korkealla tasolla mutta nuorten parissa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet että tämä epätasa arvoinen vain nuoria miehiä koskeva velvollisuus koetaan nuorten parissa vieraaksi toisaalta turvallisuus ja maanpuolustus kiinnostavat nuoria esimerkiksi lokakuussa kouvolassa oli nuorisovaltuustojen liiton aktiivipäivillä koko viikonlopun teemana kokonaisturvallisuus

maanpuolustuksen näkökulmasta järkevää lisätä koko ikäluokan osaamista näissä asioissa kysyisinkin nyt mikä on aikataulu tämän asevelvollisuuden kehittämistä valmistelevan työryhmän asettamisessa käsitykseni mukaan se piti asettaa tänä vuonna mutta näin ei kai ehdi tapahtua

arvoisa puhemies tähän hx hankkeeseen hx hankintaan joka on kymmenien miljardien kuluerä tulevina vuosina valtiontalouteen talousvaliokuntahan omassa lausunnossaan totesi tämän tosiasian että että nämä puolustusvoimien suorituskykyhankkeet ovat erittäin merkittävä yksittäinen tekijä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä suomen julkisen talouden alijäämän julkisen velan kasvun taustalla ihmettelenkin miten oikeistopuolueet näin voimakkaasti kun he muuten ovat valtiontaloudesta huolissaan ajavat näitä miljardihankintoja etenkin kun on on selvää että että tällaiset monitoimihävittäjät ovat itse asiassa vanhentuvaa sotilasteknologiaa esimerkiksi lennokeilla pystytään jo nykyään tekemään iskuja joita hävittäjät eivät pysty millään muotoa torjumaan myöskään risteilyohjuksiin hävittäjät eivät kykene vastaamaan tai ballistisiin ohjuksiin eli eli sanonpa että tässä ollaan tekemässä suomen historian suurinta hukkainvestointia

puolustusta on hoidettu hyvin ja pitkäjänteisesti kiitos siitä myös puolustusministeri kaikkoselle kertausharjoitusten määrän nosto on yksi tämän budjetin erinomaisia puolia kuten myös laivue kaksituhattakaksikymmentä joka nyt etenee ja hx hanke myös kansainvälinen yhteistyö nato yhteistyö suomi ruotsi yhteistyö ja uudet isäntämaasopimukset joista viime viikolla kerroitte ovat hyviä asioita pieni kauneusvirhe on tuo sopimussotilaat asia ja toivon että siihen löytäisimme ratkaisun että voitaisiin pitää tuo kouluttajamäärä entisellään myös jatkossa sitten nämä kasarmien sisäilmaongelmat ne meidän pitäisi ottaa eduskunnassa yhdessä vielä entistä vakavammin nostaa esille sain pienen esittelyn tällaisesta suomalaisesta innovaatiosta pilasterista jolla jolla on pystytty ratkomaan näitä varsin kustannustehokkaasti kannustaisin myös puolustushallintoa selvittämään voisiko tästä löytyä ratkaisu näihin sisäilmaongelmiin myös kasarmirakennuksissa

arvoisa puhemies nuorten innostus varusmiespalveluksen käymiseen on kuitenkin suhteellisen koholla mutta siellä tulee vastaan jatkuvasti kysymys taloudellisesta pärjäämisestä varusmiespalveluksen päiväraha on viisi euroa kymmenen senttiä kun varusmiespalvelus aloitetaan se on jäänyt jo siitä perinteisestä tupakkiaskista aika kauas ennen vanhaan sitä verrattiin tupakkiaskin hintaan nyt en vertaa en halua motivoida varusmiehiä polttamaan mutta hintasuhdetta kuitenkin tulisi nostaa olisiko mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin että sitä päivärahaa nostettaisiin vähän ylemmäs toiseksi haluan muistutella ministeriä siitä että virtuaalikoulutusyksikkö on yksi merkittävimpiä toimijoita tulevaisuuden armeijan osalta ja toimii osittain parolassa myöskin siellä vähän homeisissa tiloissa ainakin ne varusmiehet voisiko niitä lisenssejä jostain budjetin sisältä vähän päivittää että olisivat edes meidän normaalitietokoneenkäyttäjien kanssa samalla samalla tasolla kiitos

arvoisa puhemies kehyskauden aikana tehdään merkittävät päätökset kalustohankintojen osalta ja ymmärrän toki että että näin suuret hankinnat aina herättävät paljon keskustelua pohjimmiltaan siinä on kuitenkin kysymys siitä haluammeko pitää puolustuksemme toimintakykyisenä ja nyt olemme päättäneet että että näin haluamme tehdä erityinen kiitos laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen eteenpäin viemisestä mihin nyt sitten tämäkin budjetti ottaa ottaa osaa neljän huippumodernin aluksen hankkiminen on toki tärkeää puolustuspoliittisesti mutta myöskin ulkomaankaupalle rmc rauman telakka nousi oikeastaan tuhkasta nyt merkittäväksi toimijaksi ja haluan kiittää valtiota siitä että valtio luottaa suomalaiseen kotimaiseen toimijaan ja haluaa myöskin omilla hankinnoillaan edistää suomalaista työtä ja työllisyyttä

on pidetty kiinni näistä perusprinsiipeistä yleisestä asevelvollisuudesta reservistä kalustohankinnoista kaiken kaikkiaan tästä omasta turvallisuudesta omasta puolustuksesta tämä on aivan keskeinen asia hyvä näin kyllähän me panostamme paljon puolustukseen meidän osuutemme bruttokansantuotteesta tulee olemaan kaksi prosenttia tällä vaalikaudella vuonna kaksikymmentäyksi kun tämä hx hanke etenee joten kansainvälisillä mittareilla me olemme hyvin vahva turvallisuuden tekijä ja tästä myös saamme kansainvälisesti paljon kiitosta

edustaja kanerva kiinnitti huomiota kiinteistöpuolen kustannuksiin ja huoltovarmuuteen molemmat ovat ehdottoman tärkeitä asioita ja työpöydällä parhaillaan näissä mennään eteenpäin edustaja ronkainen työuupumus tästä on puhuttu todella puolustushallinnossa nämä lisähenkilöt hivenen auttavat sitä mutta tarvitaan muutakin se ei vielä ratkaise tätä asiaa ja esimerkiksi puolustusselonteon yhteydessä toivon että tätä asiaa pohdiskellaan myöskin ratkaisuja esittäen edustaja kiljunen ei ole suunnitteilla suunnitteilla tai valmisteilla ottawasta irtautumista puolustushallintohan sai aikanaan rahat jalkaväkimiinojen korvaamiseen ne on saatu ja korvausinvestoinnitkin on on tehty edustaja holopainen tämä asevelvollisuus ja samoin edustajat könttä huomiota nyt on todella asetteilla parlamentaarinen komitea selvittämään tätä asevelvollisuuden kehittämistä se oli tarkoitus asettaa niin että se aloittaisi jo ensi vuoden alusta mutta hallituksen vaihdon takia tässä tulee pieni viive ja sen asettaminen menee nyt tammi tai helmikuulle ja siitä noin puolitoista vuotta tarvitaan ehkä työaikaa elikkä hanke etenee mutta muutaman viikon viive vähintäänkin tulee yhdenvertaisuutta tarkastellaan siinä yhteydessä myös edustaja yrttiaho hx hanke on se on totta arvokas investointi hukkainvestointina en sitä kuitenkaan pitäisi moni muukin maa tekee investointeja ja erilaisia hävittäjiä kehitetään kyllä niillä on käyttöä tulevaisuudessakin lohdutuksena voin sanoa ettei joka vuosi eikä joka vaalikausi eikä edes joka vuosikymmen näin isoja investointeja tarvitse tehdä vaan tällä pärjätään sitten vuosikymmeniä eteenpäin edustaja heinonen ja moni muu kiinnitti huomiota sopimussotilaskysymykseen se on tärkeää ja kiitän eduskuntaa siitä että siihen pieni lisäpanostus tulee niille on käyttöä ja toivottavasti jatkossakin saadaan tähän panostuksia edustaja slunga poutsalo varusmiesten päivärahat voidaanko nostaa tulee pieni korotus indeksikorotus ensi vuoden alusta ei merkittävä mutta kuitenkin on on huomioitu edustaja salonen kiitti laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeesta sitä viedään eteenpäin on hyvä että saatiin päätökset aikaiseksi puhemies antoi kaksi minuuttia aikaa se on käytetty jos saan lisää aikaa niin palaan edustaja savolan kysymykseen ruotsi ja usa yhteistyöstä

arvoisa herra puhemies olen samaa mieltä puolustusvaliokunnan puheenjohtajan edustaja ilkka kanervan kanssa siitä että tässä puolustuspolitiikassa ei ole erikseen hallitusta ja oppositiota edellisellä kaudella pääministeri sipilän kaudella eduskunta hallituksen hallituksen esityksillä vahvisti suomalaisen puolustuspolitiikan lainsäädäntöä nopeuttamalla kertausharjoituksiin kutsua ja niin edelleen tämän pääministeri rinteen ja pääministeri marinin hallituksen toimesta ollaan keskitytty nyt henkilöstöön sen lisäksi että me saamme kertausharjoituspäiviä jo yli kahdenkymmenentuhannen ja niitä on tarkoituksena jatkaa tämän hallituksen kauden aikana olemme lisänneet yli viisi miljoonaa euroa henkilöstöön ja tehtävämäärärahoihin ja ja myös tätä kertausharjoitusten tasoa pyrimme nostamaan vuoden kaksikymmentä jälkeenkin ja samassa yhteydessä lisäämään henkilökuntaa yli neljäkymmentäkaksi uutta virkaa ja niin edelleen arvoisa puolustusministeri pitäisikö meidän kuitenkin sopimussotilaiden lisäksi tai osin ehkä sijaankin keskittyä vielä enemmän ja pontevammin henkilöstön koulutettujen ammattisotilaiden palkkaamiseen puolustusvoimien tehtäviin olen jo viime kaudella hieman kritisoinut sitä että hallitus nojaa liikaa sopimussotilaisiin

edustaja kiljunen nosti esiin ottawan sopimuksen ja pelkäsi että ollaan palaamassa entiseen jollakin tasolla mutta muistuttaisin nyt edustaja kiljusta siitä että maantiede on aina otettava huomioon se on varmasti se takia suomi oli viimeisten joukossa ratifioidessaan sen mutta varsinainen kysymykseni liittyy eu puolustukseen ja ja natoon ranskan presidentti macron nimittäin arvosteli noin kuukausi sitten aika kovin sanoin natoa muun muassa niin että nato on aivokuollut ja ja viittasi tällä siihen että nato liittolaisten välillä ei ole koordinointia ja että yhdysvallat ei olisi enää sitoutunut yksittäisten euroopan maiden puolustukseen tätä kautta hän vaatikin voimakkaasti eurooppalaisen puolustuksen kehittämistä nyt kun ministeri kaikkonen kävitte äskettäin usan vierailulla niin mikä käsitys teille muodostui siitä kuinka sitoutuneita yhdysvallat ja nato ovat euroopan puolustamiseen

puhemies kristillisdemokraatit tässä syksyn mittaan ovat kysyneet puolustusministeriltä sitä onko mahdollisuutta varusmiesten kotiutusrahan palauttamiseen se saattaisi olla yksi keino jolla sieltä varusmiespalveluksesta kotiutuvia autettaisiin taloudellisesti koska siellä on osa sellaisia jotka sitten siirtyvät tuonne kuntien toimeentulotuen piiriin siinä mielessä tämä kotiutusrahan palauttaminen voisi olla ei taloudellisesti suuri satsaus mutta yksi mahdollisuus auttaa näitä nuoria ja myöskin kertoa siitä kuinka tärkeää tuo varusmiespalveluksen suorittaminen yhteiskunnan näkökulmasta on ja miten sitä arvostetaan

eläkekertymä olisi toinen eli että varusmiespalveluksen ajalta kertyisi eläkekertymää aivan niin kuin opiskeluitten ajaltakin kertyy nykyään haluaisin nostaa tästä mietinnöstä esille tämän tärkeän seikan joka liittyy näihin kiinteistömenoihin ja siihen ollaanko puolustushallinnossa senaatti kiinteistöjen kanssa tarkasteltu näitä jatkuvasti nousevia kiinteistömenoja ja toisaalta sitten myöskin sitä että aika monet näistä kiinteistöistä ovat sisäilmaongelmaisia ja huonossa kunnossa on nuoria varusmiespalveluksen suorittavia jotka joutuvat keskeyttämään sen sen tähden että sisäilmaongelmat ovat niin

arvoisa herra puhemies tiedustelisin ministeriltä tilannetta eun kaavailemassa lyijykiellossa onko tarkoitus siihen siihen ottaa mitään kantaa se vaikuttaa myös maanpuolustukseen patruunakustannusten osalta jos jos ammukset kallistuvat ja vapaaehtoinen maanpuolustus tulevaisuudessa maksaa itse omat omat patruunansa toinen kysymys laivue kaksituhattakaksikymmentän osalta onko hallituksella keinoja kohdentaa työn työn kohdistumista niin sanotusti suomalaiseen haalarimieheen sen sijaan että tulisi keikkamiehiä vielä yksi ottawaan liittyen mikä on korvaavan hyppypanoksen tilanne onko se edelleen myöhässä olen kyllä samaa mieltä että ottawasta voitaisiin

kyberturvallisuudesta huolehtiminen on jatkuvaa askeleen edellä olemista emmekä voi tuudittautua pumpuliin sen suhteen kyberturvallisuudestamme ja sen ajantasaisuudesta on kannettu huolta aina puolustusvoimissa asti on tärkeää että suomen kyberturvallisuusstrategia on päivitetty ja kehittämisohjelmaa laaditaan parhaillaan tänään jo aiemmin liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalan käsittelyn yhteydessä kiiteltiin ensi vuodelle tehtäviä lisäyksiä kyberturvallisuuden edistämiseen ja ne ovatkin todella tarpeellisia rahoituksen riittävyys on varmistettava myös jatkossa ja tästä ei voi yhtään tinkiä kysyisin puolustusministeriltä miten puolustusministeriössä ja puolustusvoimissa tähän haasteeseen vastataan
arvoisa puhemies edustaja kauma on varmasti oikeassa että maantiede ja siihen liittyvä puolustusstrategia oli keskeinen suomessa ratifiointiprosessi ja ottawan sopimukseen liittyminen viivästyi verrattuna esimerkiksi muihin euroopan unionin jäsenmaihin mutta tietysti samahan koskee kaikkia kansainvälisiä monenkeskisiä aseistariisuntasopimuksia on sitten kyse kemiallisista aseista bioaseista rypälepommeista tai muista joukkotuhoasetyyppisistä asejärjestelmistä jos pyritään kansainvälisesti rajoittamaan niiden käyttöä tai kieltämään niiden käyttö joillekin maille ne ovat kriittisiä asejärjestelmiä suhteessa niiden omaksuttuun puolustusstrategiaan

arvoisa herra puhemies suomen kaltaisella maalla ei ole oikeastaan varaa kuin parhaaseen ja siksi on tärkeää että silloin kun me teemme hankintoja hankimme parasta mitä saa jotta jotta he jotka laittavat oman henkensä tämän isänmaan puolustamisen eteen voivat luottaa siihen että heillä on paras mahdollinen teknologia ja myös myös paras mahdollinen turva käytössä kysyisin arvoisa ministeri hieman hankintojen kotimaisuusasteesta

puhemies edustaja kiljunen tässä nostikin esiin ottawan sopimuksen suomen sitoutuminen ottawan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen oli suuri virhe suomi on alueeltaan laaja ja väkimäärältään pieni sotilasliittoihin kuulumaton maa jolle jalkaväkimiinat olivat tärkeä ja kustannustehokas puolustusase huom puolustusase miinojen kieltämisen ohella hallituksen kannattaa suhtautua erittäin kriittisesti eun lyijyhaulien ja ammusten kieltoihin edustaja huru tässä jo asiasta mainitsikin reserviläiset ovat suomen maanpuolustuksen selkäranka ja lyijyammusten kieltohankkeet vaikeuttaisivat merkittävästi reserviläisten ampumaharjoittelua suomella on muusta euroopasta poikkeava puolustusratkaisu joka perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ampumataidon ylläpitäminen on vahvasti omaehtoisen ampumaharjoittelun varassa ja lyijyammusten kielto heikentäisi kansallista puolustusvalmiuttamme miten arvoisa ministeri te suhtaudutte eun kaavailemaan lyijyammusten

puhemies tästä hyvin yhtenäisestä halusta puolustaa turvallisuutta on esimerkkinä se että saimme viime vaalikaudella tiedustelulait lävitse se edellytti perustuslainkin muuttamista kysyn ministeriltä ovatko teidän näkökulmastanne resurssit riittäviä puolustushallinnon osalta tässä suhteessa

samalla uskon että yhteistyö uuden valiokunnan eli tiedusteluvalvontavaliokunnan kanssa tiivistyy entisestään sitten näihin sisätilakysymyksiin tänään olemme jättäneet kirjallisen kysymyksen sisätilaongelmiin liittyen aivan liian moni joutuu keskeyttämään palveluksen ja se on se on erittäin ikävä juttu iso sokki hallitusohjelmassa on sanottu että tytärliikelaitos perustetaan senaatti kiinteistöille mutta siinä on painopiste enemmän talouden puolella uskotteko että tämä organisaationmuutos tuo ratkaisuja ja kehitystä myös sisäilmaongelmaan

muutoksen tarkoituksena on selkeyttää puolustusvoimien ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön työnjakoa puolustusvoimat eivät enää jatkossa tilaa sotilaallista koulutusta maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä sen sijaan sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus määritellään tarkemmin sitä kehitetään ja koulutuksen nousujohteisuus korostuu myös määrärahoihin on tulossa korotuksia vapaaehtoisille kouluttajille ja toimijoille tehtiin tänä vuonna sen mukaan he ovat sitoutuneita toimintaan ja he kokevat sen merkitykselliseksi tehty lakiuudistus herättää kuitenkin monissa kysymysmerkkejä siitä mitä sotilaallisen koulutuksen siirtyminen puolustusvoimille oikein tarkoittaa motivoituneet vapaaehtoiset haluavat jatkossa kunnon koulutusta kysyisinkin miten suomalaisten motiivi vapaaehtoiseen maanpuolustukseen turvataan myös jatkossa
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille laukkanen savola ja laiho sen jälkeen jokainen vastauspuheenvuoroa pyytänyt on saanut vähintään yhden kysymyksen sitten ministerin vastaukset jos valiokunnan puheenjohtaja

valitettavasti ei ole kirjautunut mutta otetaan huomioon jatketaan tätä hetki
arvoisa herra puhemies kuten kaikki tiedämme suomen asemekanismit ovat hyvin nato yhteensopivia tällä hetkellä ja monet meidän puolustukseemme ynnä muuhun liittyvät lähtökohdat ja tavoitteetkin ovat kovin nato suuntaisia meillä on nato kumppanuus joka takaa natolle hyvin laajat mahdollisuudet erilaisissa tilanteissa tuoda joukkojansa ja komentokeskuksiansa suomen maaperälle lisäksi meillä on muita sopimuksia yhdysvaltojen kanssa olisin kysynyt puolustusministeriltä että kun tässä samaan aikaan venäjä aika tiiviisti asevarustelee meidän rajalähialueitamme muun muassa viime kesänä yhden saaren tässä kunnosti tiettyjä tarkoituksia varten niin onko odotettavissa että voisimme käydä tämmöisen avoimen nato keskustelun eduskunnassa pohtia sitä missä me ihan oikeasti menemme tämän nato yhteistyön kanssa ollaanko tässä menossa naton jäseniksi jäseniksi vai olisiko syytä mennä vai syytä välttää minä kaipaisin nyt tällaista tarkennettua keskustelua

kuinka puoliautomaattiaseita voidaan voidaan käyttää ja kuinka meidän vapaaehtoinen maanpuolustuksemme toimii ja tätä tietoa piti viedä euhun hyvin vahvasti viime kaudella säädettiin myös laki ampumaradoista ja ja ympäristötekijöistä ja nyt jälleen kerran tämä lyijyhaulikieltoasia painaa suomalaisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen päälle tässä tarvitaan taas hyvin vahvaa yhdenmukaista edunvalvontaa sinne eu pöytiin päin koska meillä ampumaradat ovat kunnossa meillä vapaaehtoinen maanpuolustus tarvitsee näitä lyijyhauleja joten pitää estää että tämä ei tule käytännöksi tänne se on reserviläisten lisäksi myöskin metsästäjille hyvin vakava asia mikäli tämä tulisi toteutumaan ja

arvoisa puhemies kertausharjoitukset ylläpitävät sodanajan joukkojen suorituskykyä ja reserviläisten maanpuolustustaitoja ja on hienoa että että reserviläisharjoituksia kertausharjoituksia lisätään

sotilaiden palkkaan osoitetut määrärahat ovat kuitenkin siihen riittämättömät mikä lisää puolestaan henkilöstön kuormitusta ja voi olla että

täysin toteudu samoin sisäilmaongelmat kuormittavat henkilöstöä myös varusmiehiä niin kuin täällä puheessa on jo tullut esille mutta kysymykseni liittyy naisten asepalvelukseen on ollut puhetta aikaisemmin että naisten asepalvelusta kehitetään mutta nyt siihen ei ole ainakaan osoitettu mitään määrärahoja mitä on suunniteltu naisten asepalveluksen kehittämisestä ja mahdollisten kutsuntojen aloittamisesta onko siihen

arvoisa herra puhemies edustaja ronkainen en osaa sanoa kuinka pitkälle naapuri tulisi metsiä pitkin jos sieltä tullakseen olisi toki varmasti käyttökelpoinen puolustusase se jalkamiinakin on mutta en lähtisi kyllä nyt sen varaan rakentamaan ehkä muita tapoja käydä sotaa on tällä hetkellä enemmänkin mutta olisin kysynyt ministeriltä kun keskustelua puolustusvoimien uudistuksesta kuitenkin käydään mahdollista että voisimme yhden nimen muuttaa ja yhden sateenvarjon alle tuoda enemmänkin asioita että meillä olisi yleinen maanpuolustusvelvollisuus meillä on henkilöitä jotka eivät jostain syystä halua tarttua aseeseen mutta uskon että heillä olisi kyberympäristössä tai huoltovarmuudessa annettavaa esimerkiksi säiden ääri ilmiöiden osalta jospa meillä olisikin enemmän sitä minä tarkoitan tällä myös sitä että ne opiskelijat jotka ovat kiinnostuneita tietystä alasta voisivat saada myös työharjoittelua ja kehittää sitä kautta omaa

herra puhemies huolenaiheiden kartta on kansalaisten keskuudessa meillä ja sivilisaatiommekin puitteissa poikkeuksellisen moninainen sen takia suomen perusvastaus on tietysti kokonaisturvallisuuskonsepti josta meidät tunnistetaan ja sitä on tärkeää kehittää mutta myöskin sen hallinnollisen pohjan varmistaminen ja sen poliittisen hyväksyttävyyden edistäminen on tässä katsannossa poikkeuksellisen olennaista herra puolustusministeri kysyn teiltä onko teidän ajatuksissanne nykyisen turvallisuuskomitean lisäksi se että maassa voisi toimia myöskin poliittista edustusta tarkoittava turvallisuusneuvosto jonka kaltaisia ratkaisuja juuri kokonaismaanpuolustuksellisesta vinkkelistä tunnetaan hieman eri puolilla maailmaa varsin yleisesti kysyn olisiko siinä konseptissa ajattelemisen aihetta

arvoisa puhemies jäi vastaamatta edustaja savolalle yhteistyöstä ruotsin kanssa yhteistyö on tiivistä ja tiivistyy edelleen esittelin näitä ajatuksia hieman viime viikonloppuna jo valiokunnille viime viikon lopulla tätä esiteltiin usa on myöskin merkityksellinen yhteistyökumppani ja on hyvä

arvoisa puhemies arvon kansanedustajat haluan kiittää valiokuntaa siitä että maahanmuuttovirasto momentille on lisätty euroa turvapaikkahakemusten ruuhkan purkamiseen määräraha on tärkeä lisäys niihin resursseihin ja toimenpiteisiin joilla hallitus edistää turvapaikkahakemusten ruuhkan purkua se on paitsi inhimillisesti ja hallinnollisesti myös taloudellisesti järkevää koska sujuva turvapaikkaprosessi vähentää vastaanottokeskusmenoja sisäministeriön hallinnonalan määrärahoihin esitetään kolmekymmentäyksi pilkku neljä miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista varsinaisessa talousarviossa lisäys on tärkeä sillä hallinnonalalla on edessään haasteita mutta myös paljon mahdollisuuksia sisäisen turvallisuuden kehittämisessä hallituksen keskeinen tavoite on nostaa poliisien määrä seitsemääntuhanteenviiteensataan henkilötyövuoteen vuoden kaksikymmentäkaksi loppuun mennessä tämä on kirjattu hallitusohjelmaan vuoden talousarviossa on kohdennettu seitsemän pilkku viiden miljoonan euron määräraha poliisien määrän lisäämiseen myös kehyspäätöksessä on osoitettu varoja poliisien määrän poliisien määrän lisäämiseen poliisin perustyön ohella lisäresursseilla vahvistetaan ennalta estävää ja lähiöpoliisien toimintaa verkossa tapahtuvan rikollisuuden torjuntaa sekä varaudutaan hybridiuhkiin rajavartiolaitoksen määrärahoja on lisätty rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaamiseksi sekä eurooppalaisen ja merivartioston pysyviin joukkoihin talousarvioesitykseen sisältyy lisäksi viisitoista miljoonaa euroa rajavartiolaitoksen maa ja merirajan teknisten valvontajärjestelmien korvausinvestointeihin kuten valiokunta mietinnössään mietinnössään toteaa kun tekniset valvontajärjestelmät uusitaan se purkaa myös painetta lisätä partiointia ja henkilöstöä maastorajan valvonnassa pelastusopiston toiminnan turvaamiseen on lisätty määrärahaa kaksi pilkku neljä miljoonaa euroa millä turvataan pelastaja ja ja hätäkeskuspäivystäjien koulutuksen kehittäminen hätäkeskuspäivystäjien määrän turvaamiseksi rahoitusta on lisätty vuodelle kaksikymmentä yhteensä kaksi pilkku miljoonaa euroa suurin yksittäinen syy hätäkeskuslaitoksen henkilöstövajeeseen on muodollisen hätäkeskuspäivystäjän pätevyyden omaavien työnhakijoiden puuttuminen työmarkkinoilta pelastusopistolle on osoitettu koulutusmäärän lisäämiseksi rahoitus arjen turvallisuus syntyy ihmisten oman toiminnan lisäksi siitä että meillä on riittävästi turvallisuusviranomaisia silloin kun hätä on suurin hätäkeskuspäivystäjät ja pelastajat eli auttamisen ammattilaiset turvaavat meitä jokaista myös tulevien juhlapyhien aikana hätäkeskuslaitoksessa on panostettu työvuorosuunnitteluun sekä esimiesvalmennukseen lisäksi hätäkeskuslaitos on jo aiemmin siirtänyt uudelleenorganisoinnilla erilaisia palveluita pois hätäkeskussalista jotta päivystyshenkilöstö voisi keskittyä paremmin ydintehtäviinsä näitä ovat muun muassa vaaratiedottaminen kansainväliset puhelut häiriöhallinta ja operatiivinen viestintä joista vastaa hätäkeskuslaitoksen johtokeskus kuitenkin hätäkeskuspäivystäjien määrä on tällä hetkellä riittämätön ja tämä hallitus on ohjelmassaan sitoutunut nostamaan määrän viidestäsadastakahdeksastakymmenestäviidestä kuuteensataankahteenkymmeneen samalla erica hätäkeskustietojärjestelmää kehitetään ja korkeisiin sairauspoissaololukuihin puututaan työhyvinvointiin panostamalla sisäministeriö on käynnistänyt selvityksen valtioneuvoston asetuksen mahdollisesta muuttamisesta väliaikaisesti siten että päivystystehtävää hoitavan henkilöstön vaatimuksena olisi poliisin perustutkinnon lisäksi vaihtoehtoisesti joko pelastusalan tai sosiaali ja terveysalan perustutkinto lisäksi pelastusopisto selvittää mahdollisuudet järjestää alueellisia päivystäjäkursseja alueilla jotka kärsivät päivystäjäpulasta ottaen huomioon ruotsin kielen taitoisten päivystäjien rekrytointitarve tämä ei tietenkään tarkoita korkeatasoisesta osaamisesta tai kansalaisten turvallisuudesta tinkimistä vaan nimenomaan turvaa niitä maahanmuuttoviraston taloudellinen tilanne on edelleen haastava päätöksentekoresursseja lisätään ja sillä ehkäistään uusien vireille tulevien asioiden käsittelyaikojen pidentymistä vuosien viisitoista ja kuusitoista aikana kertyneiden turvapaikkahakemusten käsittelyyn hallitus on esittänyt ensi vuodelle erillistä kolmen miljoonan euron määrärahalisäystä lisäksi päätöksentekoresurssien turvaamiseen hallitus osoitti varsinaisessa talousarvioesityksessään maahanmuuttovirastolle kymmenen miljoonan euron täydentävässä talousarvioesityksessä hallitus antoi maahanmuuttovirastolle vielä kaksi miljoonaa euroa tietojärjestelmien kehittämiseen jotta prosessi olisi mahdollisimman sujuva viranomaiset ja esimerkiksi järjestöt ovat kehittäneet viime vuosina varautumistaan laajamittaisen maahantulon varalle vuoden kaksituhattaviisitoista kokemukset kun suomeen saapui äkillisesti yli kolmekymmentäkaksituhatta turvapaikanhakijaa on analysoitu ja huomioitu varautumissuunnittelussa ohjeistuksissa ja harjoitustoiminnan suuntaamisessa normaalitilanteessa suomi on varautunut vuosittain keskimäärin kahdentuhannen viiva kuudentuhannen uuden turvapaikanhakijan maahantuloon vastaanottokeskuskapasiteettia kyetään tarvittaessa nostamaan ja perustamaan lisää vastaanottokeskuksia ja väliaikaismajoitusyksikköjä vuonna kaksikymmentä uma järjestelmän kehittämiseen panostetaan lupaprosessien sujuvoittamiseksi ja hakemusten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi myös lainsäädännön muutoksia on jo etukäteen ennakoitava kehittämistyössä hallituksen työllisyystavoite edellyttää merkittävää muutosta työperäisessä maahanmuutossa työ ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö ovat asettaneet koordinaatioryhmän jonka tehtävänä on koordinoida työn yrittämisen opiskelun ja tutkimuksen perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyn nopeuttamista ja prosessien kehittämistä maahanmuuttovirastossa työtapoja kehitetään aktiivisesti ja virasto on asettanut muutosprojektin jonka tavoitteena on luoda uudet työtavat digitalisoituvassa työympäristössä maahanmuuttovirastossa on käytössä moniosaajamalli jonka avulla henkilöstöresursseja pystytään siirtämään ruuhkautuneisiin lupaprosesseihin riittävillä henkilöstöresursseilla saavutetaan sujuvat lupaprosessit sekä lakisääteiset käsittelyajat kiitos

arvoisa puhemies kiitos ministerille tästä avauspuheenvuorosta maahanmuutto on kaikista tärkein yksittäinen kuormittaja joka vaikuttaa näillä kaikilla sisäisen turvallisuuden sektoreilla migrin ruuhkista täällä salissa puhutaan paljon niihin on jonkun verran tulossa helpotusta mutta edelleen ne siellä ovat ja niiden nähdään vaikuttavan paljon laajemmallekin samaten tuomioistuimissa hallintotuomioistuimissa korkeimmassa hallinto oikeudessa näkyy maahanmuuton aiheuttama kuorma samaten poliisissa maahanmuuttajien ulkomaalaistaustaisten yliedustus rikostilastoissa on selvä erityisesti seksuaalirikoksissa samaten vangeissa tämä on korostunutta rajavartiolaitoksella on ylimääräistä työtä terrorismirikollisuus on saapunut maahan ja niin edelleen kysyn ministeriltä ymmärtääkö hallitus että sisäistä turvallisuutta ei kyetä parantamaan yksinomaan resursseja lisäämällä vaan vaaditaan lainsäädännöllisiä maahanmuuton muutoksia

eräs siihen vaikuttava asia on poliisien määrä se ei ole suinkaan ainut vaikuttava asia mutta vaikuttava kuitenkin se on hienoa että hallitus esittää seitsemäntuhattaviisisataa poliisia toki siitä puuttuu mitä lupasitte ennen vaaleja turvallisuuslupauksessa mutta huolestuttavinta on että tällä menolla vaalikauden lopussa pahimmillaan poliisien määrä laskee noin seitsemääntuhanteensataan jos viimeiselle vuodelle ei löydy rahoitusta toivonkin arvoisa ministeri että pidätte huolen siitä että poliisiammattikorkeakoulu toimii täydellä teholla koko vaalikauden ajan silloin pääsemme seitsemääntuhanteenkahdeksaansataanviiteenkymmeneen poliisimieheen toivon myös sitä että tässä pikaisella aikataululla palkkaatte tutkintasihteereitä vartijoita jotka hoitavat poliisin niitä tehtäviä jotka poliisit nyt hoitavat jotta poliisimiehet saataisiin oikeisiin tehtäviin niihin mihin heidät on koulutettu se olisi tärkeätä ja tämä olisi hyvin nopealla aikataululla toteutettavissa jos halua löytyy tähän asiaan

arvoisa herra puhemies poliisitoimi on monien haasteiden äärellä poliisilla on vuositasolla vajaa miljoona tehtävää joista noin satatuhatta on jäänyt resurssivajeen vuoksi hoitamatta ja hälytystehtävien vasteajat ovat jatkuvasti pidentyneet toimintaympäristö muuttuu alati uudentyyppisen rikollisuuden ja uhkatekijöiden vuoksi tämä luo luo lisää haasteita toimialalle näistä syistä hallituksen päätös lisätä poliisien määrää seitsemääntuhanteenviiteensataan henkilötyövuoteen on ainoa oikea sisäisen turvallisuutemme vuoksi siitä hallitukselle kiitokset mutta mikä herättää huolta ja on poliisitoimen osalta nimenomaan yhteinen huoli joka hallintovaliokunnassakin on noussut on nousevat toimitilakustannukset sisäilmaongelmat ja kasvava tarve uusia kalustoa erityisesti ajoneuvokalusto on tiensä päässä tiedän että tämä ministerin tiedossa varmasti on mutta halusin sen vielä tärkeänä asiana nostaa esiin
arvoisa puhemies yksi oleskelulupaprosessia työllistävä asia on uusintahakemukset ja ja olemme myös valiokunnassa kiinnittäneet huolestuneena tähän huomiota lainvoimaisen kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden loputtomalle uusintahakemuskierteelle on saatava stoppi ei ole kenenkään etu että sama mylly jauhaa vuodesta toiseen lopputuloksen muuttumatta eräs oma huolenaiheeni on tämä että maahanmuuttovirastossa on jonossa muun muassa näitä työperäisiä oleskelulupahakemuksia niin kuin täällä salissa on monta kertaa todettu tarvitsemme näitä tekeviä käsiä tänne suomeen olen huolissani myös resursseista mitä voisimme tehdä sen eteen että päästäisiin eteenpäin jotta vuodesta toiseen samat ihmiset eivät pyörisi siellä jonossa haluaisinkin kysyä nyt ministeriltä onko tulossa nyt mitään uudistuksia tähän prosessiin toki pitää huolella tutkia jos on tullut uusia asioita esille esimerkiksi turvapaikanhakijalla mutta ei kai se voi ikiliikkujakaan olla

kun ajatellaan turvallisuutta kokonaisuutena niin sehän lähtee sieltä kotoa kasvatuksesta ja sitten mennään ja kuinka hyvin ihmiset siellä tavallaan tulevat toimeen keskenään

mennään tänne kovemmalle puolelle poliisiin niin tämä hallitus on mielestäni hyvin lähtenyt liikkeelle koska se satsaa nyt poliisien määrän kasvattamiseen meidän pitää huomioida myös suojelupoliisin rekrytoinnit ja siviilitiedustelulain tehokkaan käytön mahdollistaminen sinne on pantu kymmenen miljoonaa euroa lisää rahaa joka on hyvä asia sinne mutta asia mistä tavallaan näin etukäteen olen vähän kiinnostunut ja ja haluaisin tietoa saada on tämä pelastuslaitosten tilanne sote uudistuksen yhteydessä kun

herra puhemies turkin kautta euroopan unionin alueelle saapuneiden siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä kohosi viime vuoden viidestäkymmenestätuhannesta seitsemäänkymmeneentuhanteen lehtitietojen mukaan erityisesti afgaanien osuus heidän joukossaan lisääntyi mikä tietysti liittyy tähän afganistanin vaikeaan turvallisuustilanteeseen kun tiedämme että euroopan unionin ja turkin pakolaissovun kohtalo on on epävarma niin on varmasti myös suomessa varauduttava erilaisiin skenaarioihin myös siihen että sisäministeriön hallinnonalan viranomaisten resurssit riittävät tässä on kannettu huolta nyt ennen muuta poliisien toki myös maahanmuuttoviraston resursseista mutta itse kyllä pitäisin tärkeänä sitä että hallitus arvioisi nämä resurssitarpeet huolella ja ottaisi esimerkiksi kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetin esityksen vakavasti
arvoisa

puhemies lokakuussa saatiin viimeinen ptr tilannekatsaus joka sinällään näytti huolestuttavalta siitä käy ilmi että vapaan liikkuvuuden ja hallitsemattoman maahanmuuton mukanaan tuoma rikollisuus koettelee suomea monin tavoin kysyisinkin ministeriltä lähinnä nyt

silmällä pitäen on hyvä että poliisien määrä nousee mutta onko ollut suunnitelmissa rajavalvonnan osalta esimerkiksi tuolla satamissa tarkistella kenties ulkomaalaisvalvonnan resursseja tällä lähinnä tarkoitan kohdennettua kohdennettua miettimistä siinä että meillä ei tällä hetkellä siellä montaa henkilöä ole ja myöskin jaksamisen kautta olisi varmasti aiheellista tutkia tätäkin

kiitoksia ministerille oikein hyvä että esimerkiksi poliisien määrärahoja on saatu vähän lisää mutta aivan niin kuin edustaja tolvanen sanoi niin vaikea tilannehan se on mutta saadaan saadaan ne pysymään ja niitä määriä terrorismin vastaisesta puhuttiin eilen ja jos siitä vähän avaatte meille

ollaan nyt tekemässä onko niitä jotka siellä ovat olleet eräällä lailla putkessa nyt viety eteenpäin se olisi kiinnostavaa entä helsingin pelastusopisto sehän sai vähän jatkoaikaa itsehän olin pelastusopiston kannalla ja että vaikka pääpaikka olisi kuopiossa niin filiaali täällä ja kannatan sitä edelleen mihin olette itse päätynyt sitten terveydenhuoltohenkilöstön ja poliisien tietojenvaihto onko se edistynyt ja sitten mikä on teidän suhtautumisenne näiden paperittomien kansalaisten tilanteeseen onko kunnilla tällä hetkellä yhtenäiset käytännöt kiitos
ministeri saa muutaman vastauspuheenvuoron jälkeen

arvoisa puhemies tämän budjetin ja hallitusohjelmankin isona tavoitteena on turvallinen oikeusvaltio ja se että jokainen meistä voi kokea asuvansa turvallisessa maassa tavoitteena on myös turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn varmistaminen sisäisen turvallisuuden toimintaympäristön monimutkaisuus ja nopeat muutokset luovat oman haasteensa tälläkin saralla emme voi vaatia kansalaisia tuntemaan turvallisuutta tai luottamusta ne on ansaittava poliisien määrän nostaminen ei ole ainoa keino mutta se on erittäin tärkeä osa sitä kansalaisten luottamuksen parantamista ja ylläpitämistä hallintovaliokuntakin on lausunnossaan ollut yksimielinen siitä että poliisien määrää nostetaan kiitos siitä hallintovaliokunnalle ja ministerille ja kaikille tätä asiaa edistäneille kysyisin kuitenkin ministeriltä mitä voimme jatkossa tehdä että poliisin ammatti kiinnostaa myös jatkossa ja että hakeudutaan tähän vaativaan ja kuluttavaan työhön sitten
vastauspuheenvuoro edustaja mari rantanen

budjetissa tänne pelastustoimen puolelle siellähän nyt näyttäisi että on kaksi miljoonaa lähtenyt pelastustoimelta näistä maakunnan ict hankkeista mutta siellä kuitenkin kulkevat nämä erica tuve ja kejo joihin on jouduttu tänäkin vuonna lisärahoitusta laittamaan ja varmaan ministeri tiesikin että pelastuslaitokset ovat hankkineet tämmöisen yhteisen onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän joka sekin myös syö rahaa lisäksi olen hiukan huolissani siitä että pelastusopistolle ei ole ehkä riittävästi sitä koulutusmäärää lisätty ottaen huomioon ne viestit mitä ympäri maata tällä hetkellä tulee pelastajien ja heidän saatavuutensa ongelman joten olisin kysynyt onko tämä tämä huomioitu lisäksi kysyisin vielä

ministeriössä hankkeita meneillään työturvallisuuden lisäämiseksi ja sen sen lisäämiseksi että ensihoitotehtävissä ensihoitajat ja pelastajat

sisäministerinä petteri orpo nosti poliisi amkn koulutusmäärät maksimiin ja se olisi tie päästä tuohon seitsemääntuhanteenkahdeksaansataanviiteenkymmeneen poliisiin kysyisin nykyiseltä sisäministeriltä ohisalolta minkälaisella tiellä nyt ollaan saavutetaanko tämä teidän

kattavuus maassamme nyt näiden koptereiden näkökulmasta riittävä vai onko siellä vielä aukkoja joita pitäisi pystyä täyttämään ja toisaalta myös onko koptereiden koko tällä hetkellä optimaalinen osa asiantuntijoista

monta kysymystä yritän tiivistää lyhyesti viimeisimpään kysymykseen lääkärikoptereista tämä liittyy vahvasti stmn alaan eli ministeri kiuru pystyy tästä vahvemmin vastaamaan edustaja mari rantaselle kyllä työturvallisuus on selkeä painopiste poliisihallituksen kanssa on jo järjestetty yhteinen tilaisuus asiasta ja ajattelen että tätä työtä pitää jatkaa myös kaikilla smn

miettiä niitä erilaisia paikkoja joissa työturvallisuutta voidaan kehittää esittämänne ajatus on mielestäni putkessa jo ja erittäin tärkeä edustaja piritta rantaselle miten poliisin työ jatkossa kiinnostaa tietysti meidän pitää pitää yllä sitä vahvaa luottamusta joka kansalaisilla poliisiin jatkuvasti on ylipäätään jalkautuminen ennalta estävä työ lähipoliisityö jossa poliisi näkyy arjessa myös lapsille ja nuorille on tietysti yksi tekijä millä voidaan vahvistaa ihmisten kiinnostusta myös alasta edustaja risikolle hyviä kysymyksiä sote tiedot poliisin ja soten välillä tästä käydään keskustelua ja pyritään parantamaan sitä että asiantuntijoilla ammattilaisilla tiedot liikkuvat mahdollisimman hyvin paperittomien asemaan ylipäätään etsitään ratkaisuja tästä helsingin sanomatkin kirjoitti ihan taannoin että ei saa syntyä ikään kuin varjoyhteiskuntia joissa emme tiedä ihmisistä helsingin pelastusopiston tilanteesta vuoteen kahdessakymmenessäkolmessa mennessä valmistuu tällainen koulutuskokonaisuuspohdinta siitä missä kaikkialla suomessa ne suurimmat tarpeet pelastuksen osalta ovat siinä koulutuskokonaisuudessa käymme läpi myös sen alueellisen näkökulman pelastusopistoon keskitetään vahvasti

alueellisesti tarvitaan vaikka ruotsin kielen taitoisia pelastajia tai muuta niin mietitään sitä siinä koulutuskokonaisuudistuksessa terrorismin lainsäädäntöön palataan kun oikeusministeriö ja sisäministeriö yhdessä lähtevät viemään asiaa eteenpäin edustaja peltokankaalle rajavalvonnasta tällä hetkellä on ensimmäisessä budjetissa tosiaan esitetty lisäresursseja itärajan valvontaan nimenomaan tähän teknisen valvonnan parantamiseen täällä on hyvin nostettu esille näitä konkreettisia kalustohankintoja joita täytyy tehdä

siinä missä poliisin osalta kiinnitetään huomiota henkilöstöön niin rajan osalta tehdään niin myös ei voi olla niin että sielläkin toimitiloihin ja icthen valuvat kaikki resurssit kun pitäisi saada rajalle ihmisiä ajattelen itse että se on ihan konkreettinen painopiste mihin haluan laittaa lisäpanostusta pelastustoimeen sotessa meillä on hyvä edustus siellä stmn työryhmässä pelastuksen osalta tietysti turvataan laadukkaat ensihoitopalvelut muita lakisääteisiä pelastuksen tehtäviä vaarantamatta ja pyritään siihen todella että meidän ääni kuuluu jatkuvasti läpi sen koko uudistuksen että missään kohdassa ei jäädä ei jäädä pois hyvin ollaan siellä oltu mukana edustaja elolle vielä tästä ennalta estävästä työstä poliisiylijohtajan kanssa käydyissä yhteisissä keskusteluissa on nostettu vahvasti esille se että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset yksi konkreettinen paikka johon sitä ennalta estävää työtä ja muuta pyritään laittamaan pyritään siihen että myös moniviranomaisyhteistyössä pyrittäisiin estämään sitä että mitään tällaista tapahtuu tässä myös tullaan tietojenvaihtoon eri viranomaisten välillä kuinka hyvin tieto liikkuu koulutoimen sosiaalitoimen turvallisuusalan toimijoiden kesken täytyy jatkaa myöhemmin kiitos arvoisa
arvoisa herra puhemies aivan alkuun uutena edustajana pisti korvaan tuo että edelleen on ilmeisesti käsittelyssä näitä vuoden kaksituhattaviisitoista turvapaikkahakemuksia on hienoa että sinne on nyt saatu lisäresursseja mutta kuinka paljon niitä turvapaikkahakemuksia silloin kaksituhattaviisitoista on oikein tullut jos niitä edelleen käsitellään ja kuinka paljon niitä tulee esimerkiksi tänä vuonna onko tässä pystytty nyt sitten tekemään muutosta että meillä tämä hakijamäärä olisi paremmin hallussa kuin silloin vuonna kaksituhattaviisitoista kun kun perussuomalaiset ovat olleet vallassa poliisien osalta kiitän että saamme lisää poliiseja minusta se oikea suunta tässä maassa ja toivon todella että tähän löytyy yhteistä näkemystä tässä salissa mutta toivon myös että poliiseja sijoitetaan tasaisesti koko maahan ei pelkästään pääkaupunkiseudulle ja kysynkin ministeriltä kuinka taataan että nämä poliisin lisäresurssit

aivan aluksi haluan kiittää hallintovaliokuntaa hyvästä yhteistyöstä ja ja valtaosin yksimielisestä lausunnosta erityisesti nämä poliisin resurssit ovat olleet yksimielisesti hallintovaliokunnan huolen aiheena ja hallitushan onkin suunnannut lisää resursseja poliisille nostaisin esille tämän maahanmuuton kysymyksen sillä pidän erittäin viisaana että hallintovaliokunta on maahanmuuttopolitiikan tavoitteista niin että on tärkeää että meidän maahanmuuttopolitiikka on hallittua ja ennakoitua näkisin että siihen keskeisesti vaikuttavat migrin määrärahat ja ja kiitokset ministerille siitä että että migrille on saatu nopealla tahdilla myöskin jo tälle vuodelle lisämäärärahoja toisena asiana nostaisin kotouttamiskoulutukseen panostamisen ja tarkastusvaliokunta on edellisellä vaalikaudella nostanut tämän kotouttamiskoulutuksen tärkeyden kysyisin vielä ministeriltä mitä hallitus aikoo kotouttamiskoulutuksessa tehdä
arvoisa puhemies tietysti toivoisi että hallituspuolueiden edustajat olisivat tietoisia meidän monista kriiseistä kuten tästä turvapaikkakriisistä hallintovaliokunnan varajäsenet olisi ihmeissään että meillä tosiaan on tämmöisiä hakemuksia mutta se siitä

nyt esimerkiksi eilen oli tvssä tämä valepoliisi ilmiö ja siellä oli poliisitarkastaja jyrki aho haastateltavana tästä ilmiöstä samaten asuntomurroista on ollut paljon puhetta esimerkiksi uudellamaalla merkittävä osa näistä on näitä baltian maista tulleita ulkomaalaisliigoja täällä ei ole puhuttu vielä semmoisista asioista ja oikeastaan olisin kysynyt tästä kokonaisturvallisuudesta kun neuvotaan ihmisiä laittamaan erilaisia hälytinjärjestelmiä ja olemaan valppaina ettei esimerkiksi ikäihmisiä käytetä hyväksi valepoliisin toimesta niin miten olette sisäministeriössä tai yhdessä oikeusministeriön kanssa pohtineet mitä me voisimme tehdä tämä on aika merkittävä asia rikokset kohdistuvat kotiin ja ikäihmisiin esimerkiksi jyrki aho ehdotti että virkavallan anastusta koskevan pykälän rangaistusasteikkoa voisi nostaa

puhemies turvapaikkahakemusten ruuhkan purkuun ja maahanmuuttoviraston päätöksentekoresurssien turvaamiseen varattu lisärahoitus on tarpeellista ja tärkeää jotta jokaiselle voidaan varmistaa asianmukainen ja oikeusvaltion periaatteiden mukainen turvapaikkaprosessi näitä määrärahalisäyksiä myös lakivaliokunta on pitänyt myönteisinä etenkin kun samalla varmistetaan että ruuhka ei siirry sinne hallintotuomioistuimiin

puhemies siviilitiedustelulait tulivat voimaan viime vaalikaudella ja niihin niihin liittyen muutama kysymys ensinnäkin onko näin lyhyellä ajalla ministerille tullut tietoon mitään muutostarpeita tai täydennystarpeita niiden osalta toinen kysymys teidän tietojenne mukaan uusi lainsäädäntö parantanut tilannekuvaa ja lisännyt sitä tiedustelutietoa mitä valtiojohto tarvitsee ovatko resurssit riittävät sen suhteen olen saanut kyllä tietoa että tuntuisivat olevan hyvällä tolalla mutta on hyvä sekin vielä ministerin näkökulmasta katsoa sitten sama huomio mikä koski puolustusministeriä meillä on uusi valiokunta tiedusteluvalvontavaliokunta ja varmasti sen valiokunnan kanssa ministerin yhteistyö tiivistyy kun valiokunta pääsee työssä oikein kunnolla vauhtiin mielellämme varmasti otamme teidät sinne vastaan

arvoisa herra puhemies me keskustelemme paljon hälytyskeskusten toiminnoista ja muista nyt olisin kysynyt ministeriltä meneillään joitakin toimia niin että näitä toimipistepaikkoja ollaan vähentämässä me satakunnassa olemme erittäin huolissamme siitä että nyt esimerkiksi johtajaa haetaan kahteen sijoituspaikkaan joko keravalle taikka poriin tämä työpaikkailmoitus on ollut auki tällä tavalla toivoisinkin että tämä ei missään tapauksessa olisi mahdollista sillä jos olen oikein ymmärtänyt lehtitietojen perusteella niin keravalla podetaan ensinnäkin henkilöstövähyyttä kun ei sinne kukaan ole tulossa samalla vasteajoista haluaisin kysyä erityisesti satakunnan osalta olen erittäin huolissani siitä että meillä on erittäin pitkät vasteajat nyt tämä niin sanotusti ylityönä tehtävä korvaava työ millä ajatellaan paikata sitten hälytystilanteissa partiota ei näytä kyllä hyvälle eli onko suunnitelmia enemmälti kuinka tämä paikkaaminen tapahtuu jos partiosta puuttuu

arvoisa puhemies olisin kysynyt ministeriltä toimintamenobudjetoinnista mikä valiokunnassakin on useaan otteeseen noussut esille nimenomaan sitä kautta että valiokunnassa ei ole käynyt varmasti yhtään sisäisen turvallisuuden operatiivista joka ei olisi maininnut että rahaa kyllä tulee mutta se menee aivan johonkin muualle kuin mihin sen pitäisi mennä eli viittaan nyt erityisesti näihin toimimattomiin sähköisiin järjestelmiin ict kuluihin ja sitten toimitiloihin ja erityisesti sisäilmaongelmiin ja muuhun tällaiseen erityisesti rajavartiolaitoksen rajavartiolaitoksen viesti oli oli aika hälyttävä eli eli ehdotettu toimintamenojen taso ei riitä vallitsevan turvallisuusympäristön mukaan mitoitetun suorituskyvyn ylläpitämiseen olisin kysynyt ministeriltä miten hallitus ylipäätänsä suhtautuu tähän sisäisen turvallisuuden rahoituksen aika krooniseen kiputilaan

arvoisa herra puhemies sisäministeriö on kyllä keskeinen ministeriö suomessa koen eilisenkin keskustelun pohjalta että että vähintäänkin herätyskellon rooli tässä maassa kiitän hallitusta pelastus ja hätäkeskuspäivystäjien kouluttamiseen varatuista resursseista esimerkiksi pelastusopiston lisäresursseista sekä maa ja vesialueiden valvontaan laitetuista lisäresursseista samoin poliisien määrän nostamiseen on kriittinen tarve noussut tässäkin salissa tänään esille poliisien määrää on vähennetty ja se heijastuu toden totta ihmisten turvallisuudentunteeseen varsinkin kun mennään keskusta alueen ulkopuolelle poliiseja tarvitaan kehyskuntiin kiireesti jotta hälytyksiin pystytään vastaamaan nähdäkseni lähipoliiseja pitää lisätä nimenomaan syrjäytymisen ilmiöön sekä vähentämään rattijuoppoutta huumekuskien määrää ja muita liikennerikoksia eli tämmöisiin tavallisiin ihmisiin kohdistuneisiin rikoksiin

puhemies maailman muuttuessa myös maahanmuuttopolitiikkaan kohdistuu uusia ilmiöitä tässä suhteessa ajattelen niin että että kun meillä meillä maahanmuuttopolitiikkaan tulee uusia lieveilmiöitä joihin muun muassa ministerin mainitsema viime aikojen lehtikirjoittelu on puuttunut niin tähän tarvitaan myöskin hallitukselta uudenlaisia toimia joilla pystytään esimerkiksi laittomasti maassa asumista ja ja tänne tuloa estämään hallitusohjelmassahan on hyvin kirjoitettu kirjoitettu että päivitetään laittoman maahantulon ja maassa oleskelun toimintaohjelma näen niin että tällä on nimenomaan tarkoitus nyt katsoa tätä muuttuvaa yhteiskuntaa ja muuttuvaa maailmaa niin että me kykenemme varmistamaan sen että meillä on myös tulevaisuudessa hyvin toimiva hyvinvointivaltio täällä suomessa kysyisinkin ministeriltä miten tätä päivitystyötä on on toimintaohjelman

arvoisa puhemies huumeiden käyttö suomessa on kasvanut räjähdysmäisesti tullilta ja ja poliisilta saamani arvion mukaan noin puolet huumeista tulee netin kautta ja puolet suomen maarajojen yli maarajojen ylityksistä suomen ja ruotsin välinen raja pohjoisessa on erittäin vilkkaasti liikennöity ja sen yli arvioidaan tapahtuvan seitsemänkymmentäviisi prosenttia kaikesta maarajan ylittävästä liikenteestä tehokkain keino puuttua ongelmaan olisi lisätä tullin resursseja pohjoisella ruotsin vastaisella maarajalla nyt ne eivät ole edes uskottavalla tasolla huumevirta tulee nimenomaan ruotsista suomeen ja kuulemani mukaan esimerkiksi kemi on jo täynnä amfetamiinia onko teillä arvoisa ministeri aikomus tarttua tähän huumeongelmaan vahvistamalla tullin resursseja pohjoisessa ruotsin vastaisella maarajalla

hyvistä kommenteista viimeiseen kysymykseen ptr yhteistyö poliisi tulli ja raja on sinänsä kyllä meidän toimialallamme mutta tulli itsessään ei ole meidän budjettimomenteissamme eli se kuuluu valtiovarainministeriön alalle mutta totta kai sitä yhteistyötä jatkuvasti vahvistetaan

poliisien määrän lisäämisestä se on konkreettisesti hallitusohjelmaan kirjattu vuoteen kahdessakymmenessäkahdessa mennessä ja ja siitä hallitus pitää kiinni tällä hetkellä tämä budjetti lisää määrää niin että ensi vuodelle saadaan noin kahdeksankymmentä lisäpoliisia niistä mainitsin jo aikaisemmin

tätä lisäresurssia tullaan kohdentamaan muun muassa lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja muuhun päivittäisrikostorjuntaan eli kyllä tästä pidetään kiinni ja toivon että mikä tahansa hallitus sitten tämän hallituksen jälkeen tulee se ottaa myös tavoitteekseen sen että sitä määrää jatkuvasti pystytään nostamaan nyt kun päästään sieltä kuopasta vihdoin ylöspäin edustaja purra viittasi hyvin siihen että on todella ollut resurssivaje pidemmän aikaa kymmenen vuotta on jouduttu sopeuttamaan toimintaa ja usein juurikin henkilöstöstä tästä pitää päästä eroon se vaatii totta kai sitä että me saisimme ne toimitilat terveiksi ja turvallisiksi mikä on myös hallitusohjelmakirjaus ict ratkaisut toimimaan ja tukemaan sitä työtä myös niin että se säästää paikoin myös henkilötyövuosia

minun tietääkseni ole mitään verkoston karsimista tiedossa ehkä kuulen siitä myöhemmin jos jotain tällaista on edustaja kiurulle kyse oli myös resurssikehityksestä ylipäätään nyt en saa valitettavasti selvää kun kirjoittaa nopeasti näitä vastauksia pystytkö nopeasti toistamaan kysymyksesi onko mahdollista kiitos kiitos

tykitin aika kovaa näitä kysymyksiä eli onko lainsäädännössä muutostarpeita ja ovatko tiedustelulait parantaneet tilannekuvaa ministerin ja ministeriön näkökulmasta tässä nyt ainakin keskeisimmät resursseista oli myös mutta ne lienevät kunnossa

kiitos tästä edustaja kiuru juuri näin tiedustelulait ovat totta kai nyt uusi uusi elementti ja uusi työkalu joka on tullut käyttöön ja sitä vasta tietysti implementoidaan käytännössä mutta olen ymmärtänyt että nyt jo on mahdollista saada paljon laajempaa ja parempaa tilannekuvaa monesta ja ja tiedustelun painopisteistä on keskusteltu ja näin mielelläni tapaan mahdollisimman pian myös uutta valiokuntaa heti kun valiokunta vain pääsee kunnolla työhön edustaja hyrkölle ihmisoikeuksien parantamisesta hallitusohjelma ylipäätään tietysti lähtee siitä että koko ohjelmassa on vahva osallisuuden eetos ajatus joka ehkä viittaa laajemminkin turvapaikkaprosessiin on se että jotta ei tulisi pitkittyneitä kierteitä täällä viitattiin uusintahakemuksiin ja muihin niin pistetään se painopiste mahdollisimman alkupäähän siellä turvapaikkaprosessissa pidetään huoli siitä että on tulkit ja tarvittavat oikeusavustajat paikalla jokainen saa asialleen kunnollisen käsittelyn silloin ei toivottavasti myöskään päädytä niihin edustaja huttusen mainitsemiin kierteisiin joissa sitten myös myös tuhlaantuu resursseja ja toisaalta ihmiset joutuvat pidemmän aikaa myös odottamaan asioidensa käsittelyä edustaja heinäluoma kysyi yleisesti kotouttamiskoulutuksesta se on toki pääasiassa työ ja elinkeinoministeriön alla ajattelen itse siitä yhteistyöstä mitä tällä alalla teemme opetus ja kulttuuriministeriön sisäministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön pitäisi tehdä nykyistä vahvemmin yhteistyötä tässä myös heitän palloa ministeri haataiselle tässä on meillä yhteistyön paikka että kotouttaminen sujuisi nykyistä paremmin ja sinne tulisi selkeät laatukriteerit

arvoisa puhemies ilmastonmuutos on meidän aikamme suurin kriisi jonka ratkaisemisessa suomen osaamisella on annettavaa koko maailmalle uudet teknologiat innovaatiot ja liiketoimintamallit ovat ratkaisuja joissa edelläkävijä korjaa usein suurimman potin ilmastonmuutoksen torjunta on kaikkien maailman valtioiden ja toimijoiden tehtävä ja suurimpia ponnisteluja joutuvat tekemään ne joiden päästöt ovat suurimpia meillä suomessa päästöt ovat henkeä kohti todella korkeat ja suunnilleen samassa tilanteessa ovat kaikki teollisuusmaat suomalaiset ratkaisut hyvä vientituote pitkälle tulevaisuuteen jos nyt teemme päätöksiä ja järkeviä panostuksia vahvat sisämarkkinat luovat vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille luopumalla fossiilisista polttoaineista luomme markkinat energiatehokkuudelle ja puhtaan energian ratkaisuille näitä kiihdytetään muun muassa hallituksen panostuksilla kerrostalojen energiaremontteihin tuella kivihiilestä ja öljylämmityksestä luopumiseen sekä energiaverotuksen uudistuksella on aivan oleellista siirtää rahoitusta saastuttavasta saastuttavasta toiminnasta ympäristöystävällisen toiminnan tukemiseen näiden ympäristöhaitallisten tukien karsiminen on jo aloitettu ja sitä on syytä myös jatkaa moni jo olemassa oleva ratkaisu voi myös suoraan tukea paikallistaloutta ne odottavat vain täytäntöönpanoa esimerkkejä tällaisesta ovat puurakentaminen ja puupohjaiset korkean jalostusasteen tuotteet sekä biokaasu

nämä edellä mainitut ratkaisut tuovat työpaikkoja nimenomaan suomeen työpaikkoja siirtyy vanhasta teknologiasta uuteen ja siksi onkin tärkeää että hallitus panostaa myös koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen suomalaiset hiilineutraalit ja innovatiiviset tuotantotavat ja keksinnöt ovat tulevaisuuden tuotteita ympäri maailman ilmastonmuutoksen torjunta on suomalaisellekin elinkeinoelämälle ehdottomasti mahdollisuus ja tämän tiedostaa myös elinkeinoelämä varsin laajasti

arvoisa herra puhemies

myrsky ja tulva sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti ekologisesti kestävien ratkaisujen tekeminen on isänmaamme viisasta rakentamista hallituksen tavoite seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyys on yhteinen asiamme kuten edustaja laukkanen kuvasi edellä siitä tulee pitää kiinni hallituksen tulee tehdä päätöksensä tutkittuun tietoon perustuen tavoitteena on valtiontalouden saaminen tasapainoon vuonna

on katsottava isoa kuvaa ja panostettava tulevaisuuteen tämä on isänmaan viisasta rakentamista arvoisa puhemies väestökehitys on kuitenkin suuri haaste osaavan työvoiman saatavuudelle lapsia syntyy vähän väki ikääntyy rakennetyöttömyys on kasvanut erityisesti toisen asteen koulutetuilla mutta myös korkea asteen koulutetuilla on syytä kysyä mistä saamme lisää osaavaa työvoimaa sipilän hallitus loi sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa suuri kiitos siitä tästä eteenpäin työllistäminen on aikaisempaa haastavampaa mutta edelleen mahdollista meidän tulee nyt työllistää edelleen työvoiman ulkopuolella olevia osatyökykyisiä meidän tulee edistää työ ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa pidentää hyvinvoinnin kautta työuria ja kehittää jatko ja uudelleenkoulutusta arvoisa puhemies muuttuva työelämä vaatii työntekijöiltä koko ajan uutta osaamista töihin haetaan moniosaajia jotka osaavat työskennellä tiimeissä kukaan ei enää yksin hallitse laajoja kokonaisuuksia tarvitaan moninaista osaamista toinen toisensa täydentämistä yhdessä tekemistä

syytä kysyä miten koulutamme miten kehitämme osaamista jotta työllisyys nousee ja ihmiset löytävät heille sopivan työn tällä hallituskaudella koulutusjärjestelmäämme katsotaan kokonaisuutena kun työssä tarvittava osaaminen muuttuu nopeasti tarvitaan ehdottomasti yhteistyötä koulutusorganisaatioiden ja työelämän kesken kun kehitämme koko suomea on samalla ymmärrettävä alueiden erilaisuus osaamistarpeet ovat hyvin erilaisia eri puolilla maata tarpeet vaihtelevat maakunnittain seutukunnittain kunnittain riippuen siitä ollaanko maalla vai kaupungissa jopa työpaikkakohtaisesti on suuria eroja siksi eri puolille suomea tarvitaan erilaisia toimia tämä tuleekin ottaa huomioon kun kuntakokeiluja toteutetaan niiden pohjalta ihmiset tarvitsevat yksilöllistä ohjausta jotta kaikki kynnelle kykenevät saadaan työnsyrjästä kiinni toivotan ministereille menestystä työhön ja kysynkin miten opetus ja kulttuuriministeriö ja työ ja elinkeinoministeriö tekevät tässä muuttuvassa työn murroksessa

korkeasti koulutettujen rekrytoinnista muualta maailmasta kolmansista maista suomella on oecd suuri pula osaamista vaativien vertailun mukaan me olemme kahdeksannellatoista sijalla oecd maissa kaikki muut pohjoismaat sijoittuvat meitä meitä paremmin edellisellä hallituskaudella aloitettiin talent boost toimenpideohjelma ja nyt tätä ohjelmaa jatketaan tämä nyt ensimmäistä kertaa sillä tavalla että se muodostaa semmoisen kokonaisvaltaisen erityisosaajien asiantuntijoiden työntekijöiden opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelman tätä tullaan tekemään yhteistyönä työ ja elinkeinoministeriön ja opetus ja kulttuuriministeriön kanssa sitten tähän edustaja kinnusen kysymykseen siitä miten näitä osaamispuutteita poistetaan yhteistyöllä kyllä tässä meillä okmn kanssa on se iso yhteistyökuvio menossa ja siihen nopean koulutuksen rahoitukseen myös suunnataan nyt kaksikymmentä miljoonaa jolla näitä työvoimakapeikkoja pyritään korjaamaan että saataisiin yrityksille osaavaa työvoimaa mutta sitten kaiken kaikkiaan

investoinnit koulutusinvestoinnit ja ammatillisen koulutuksen kuntoon laittaminen palvelevat sitä että meillä myös pidemmällä aikajänteellä on työvoiman tarve paremmin turvattu

puhemies käsittelimme tätä budjetin osa aluetta talousvaliokunnassa ja asiantuntijat olivat kyllä hyvin kriittisiä siltä osin että riittäviä toimenpiteitä työpaikkojen luomiseksi ei ole olemassa tavoitehan on kuusikymmentätuhatta työpaikkaa tällä hallituskaudella mutta asiantuntijat olivat sitä mieltä että palkkatukityö mitä toimenpiteitä sinne on suunniteltu on täysin riittämätön toimenpide jos sillä aiotaan mennä eikä mitään muita toimenpiteitä ole tulossa tietopalveluhan on arvioinut että hallituksen budjetti jopa vähentää työpaikkoja viidellätuhannella eikä suinkaan lisää niitä nyt minulla olisi täsmäkysymykset molemmille ministereille ja ensimmäinen niistä koskee arvonlisäveron alarajaa nimittäin meillähän muutama vuosi sitten nostettiin se alaraja kymmeneentuhanteen euroon ja nyt eu komissio on linjannut että se voisi olla jopa kahdeksankymmentäviisituhatta yrittäjät ovat pyytäneet että sitä voitaisiin nostaa ainakin kahteenkymmeneentuhanteen ja keskimäärin eussa se on kysyisinkin mikä teidän mielipiteenne on tässä asiassa ja sitten toinen kysymys vielä täsmäkysymyksenä liittyen akateemisiin työttömiin nythän on niin että te keskukset eivät paljoakaan pysty auttamaan akateemisia asiantuntijoita ja johtajia ja esimiestehtävissä olleita löytämään uutta työpaikkaa ja me tarvitsemme uusia työvälineitä tähän mitä

arvoisa puhemies nuorten syrjäytyminen on aikamme suurimpia epäkohtia suomessa eri arvioiden mukaan suomessa on jopa kuusikymmentätuhatta syrjäytynyttä nuorta niin ikään osatyökykyisten ihmisten asia on on tärkeä ottaa huomioon tästä syystä kaksinkertaistaisimme panokset työllisyyspalveluiden vahvistamiseen eli lisäisimme kaikkiaan yhdeksän miljoonaa euroa nuorisotyöttömyyden torjuntaan lisäksi vakinaistaisimme pysyväksi osatyökykyisten ihmisten tukemiseksi tarkoitetun kertaluontoisen määrärahan jota hallitus esittää niin ikään hallituksen panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat riittämättömiä on strategisesti tärkeää että pääsemme neljän prosentin tki rahoitukseen suhteessa bruttokansantuotteeseen

tämä raha pitää muuten sisällään muun muassa neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa panostusta suomen akatemialle korkean tason tutkimukseen jota hallitus ei valitettavasti saanut järjestettyä

arvoisa puhemies jos haluamme saavuttaa työllisyystavoitteen niin se edellyttää myös osatyökykyisten ja vammaisten työllisyyden parantamista valitettavasti nämä käsitteet menevät ajoittain sekaisin eli meidän on kyllä syytä muistaa etteivät kaikki vammaiset ole osatyökykyisiä monet vammaiset pystyvät tekemään kokoaikaista työtä jos työyhteisössä on tehty kohtuullisia mukautuksia mukautuksia ovat esimerkiksi työoloihin työn organisointiin ja työmenetelmiin tehtävät muutokset työnantajilla on mahdollisuus saada työolosuhteiden järjestelytukea ja sen käyttöä tulisi laajentaa ja kehittää huomioimaan paremmin saavutettavuuteen ja digitaalisen ympäristön muutostilanteisiin liittyvät järjestelyt työnantajat eivät edelleenkään tunne järjestelytuen mahdollisuuksia riittävästi eli heille olisi syytä kohdistaa koulutusta digitaalisuus ja teknologiset innovaatiot mahdollistavat erityisryhmiä olemaan yhä enemmän osallisia yhteiskunnan toiminnoissa ja myöskin työelämässä on muistettava että kuka tahansa voi koska tahansa olla tilanteessa että ainoa mahdollisuus jatkaa työelämässä on teknologisten välineiden käyttö arvoisa puhemies tässä puheenvuorossa kuitenkin keskityn osatyökykyisten työllistymiseen osatyökykyisyys tarkoittaa toimintakyvyn vajausta joka haittaa työn tekemistä lainsäädännön mukaan osatyökykyinen on henkilö jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä pitkäaikaistyöttömissä on paljon osatyökykyisiä henkilöitä toki tähän ryhmään kuuluu muitakin esimerkiksi edellä mainitsemiani vammaisia henkilöitä erityisesti pitkäaikaistyöttömien kohdalla ongelmana on ollut se ettei asiakkaan palvelutarvetta työkykyä ja kuntoutustarvetta ole selvitetty riittävän yksilöllisesti ja monialaisesti mikä on johtanut työttömien jäämiseen heille sopivien palveluiden ja etuuksien ulkopuolelle hallitusohjelmassa mainittu osatyökykyisten työkykyohjelma on tarkoitettu juuri tämän ryhmän kokonaisvaltaiseen auttamiseen ohjelmaan onkin varattu ensi vuodelle kymmenen miljoonaa euroa sipilän hallitus kuvitteli että näitä henkilöitä saadaan työllistymään kepillä ja sanktioilla mutta niin aktiivimalli osoittautui toimimattomaksi ja epäinhimilliseksi erityisesti näiden ihmisten kohdalla jotka tarvitsevat ensisijaisesti hoitoa ohjausta rinnalla kulkemista ja kuntoutusta ennen kuin he voivat työllistyä onneksi aktiivimalli puretaan ja jo ensi vuonna yhä useampi osatyökykyinen pääsee yksilöllisen tuen ja räätälöityjen palvelujen piiriin kuntakokeilut mahdollistavat saumattomat palvelut ja näistä kokeiluista saatuja hyviä käytäntöjä voidaan jalkauttaa koko maahan hallitusohjelmassa ja talousarviossa puhutaan ensimmäisen kerran hyvinvointitaloudesta hyvinvointitalouden kannalta keskeiset yhteiskunnalliset tavoitteet ovat osallisuuden vahvistaminen hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten luominen sekä yhdenvertaisuuden takaaminen sen sijaan että pohdittaisiin miten saadaan ihminen mukautettua työhön sopivaksi on syytä pohtia miten jokaiselle löytyy sopiva työ tämä tarkoittaa sitä että yksilölle asetettujen vaatimusten rinnalla asetetaan vaatimuksia myös työlle esimerkiksi eri tavoin osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille tulisi aktiivisesti räätälöidä sellaisia työ ja osallistumismahdollisuuksia joihin joihin he voivat aidosti tarttua joista he saavat myös palkkaa esimerkiksi kehitysvammaiset ovat ryhmä joiden potentiaalia työelämässä ei tällä hetkellä nähdä ykn vammaisten oikeuksien sopimus edellyttää yhdenvertaista kohtelua kaikille kansalaisille mutta edelleenkin töihin haluavat ja siihen kykenevät kehitysvammaiset ohjataan sosiaalitoimistoon eikä työvoimapalveluihin he saavat niin sanottua työosuusrahaa joka on kaksitoista euroa päivässä vaikka antavat paljon suuremman työpanoksen työyhteisön käyttöön ykn vammaisten oikeuksien sopimus ei suomessa tältäkään osin toteudu arvoisa puhemies investoimalla sellaisiin palvelurakenteisiin ja toimintamalleihin jotka tehokkaalla tavalla tukevat toimintakykyä lisäävät osaamista ja torjuvat syrjään joutumista voimme pitkällä aikavälillä päästä tilanteeseen nopeatkaan muutokset työssä ja työelämässä eivät synnytä suuria ongelmia yksilötasolla tai yhteiskunnassa vaikka lyhyellä tähtäimellä ihmisten tukemiseen panostaminen tuottaa taloudellisia kustannuksia esimerkiksi julkisen työllistämisen kautta niin pitkällä aikavälillä toteutuvat hyvinvointihyödyt tekevät panostuksista taloudellisesti kannattavia

mitä mikään muu taho ei järjestä esimerkiksi ikäihmisten luona tehtävät lumityöt kaupassakäyntiapu ynnä muu kotitalkkaritoiminnan kaltainen järjestöjen tarjoama apu mahdollistaa ikäihmisen kotona olemisen kauemmin tästä hyötyvät yksilö ja yhteiskunta

arvoisa puhemies

kasvun edellytyksiin tämä hallitus haluaa satsata aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan jonka kulmakivinä ovat nykyistä yksilöllisemmät palvelut palkkatuen käytön voimakas lisääminen kuntien vastuun kasvattaminen työperäinen maahanmuutto ja osaajien tarjonta hallitus on sitoutunut tarvittaviin toimiin kuudenkymmenentuhannen työpaikan luomiseksi ja seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteeseen tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallitus toteuttaa työllisyystoimia jotka lyhentävät työttömyysjaksoja helpottavat työnhakijan ja työnantajan kohtaamista sekä osaavan työvoiman saantia yrityksiin työllisyystavoitteeseen päästään kun työllistämme nykyistä paremmin osatyökykyisiä saamme ihmisiä takaisin töihin työkyvyttömyyseläkkeeltä ja pitkäaikaistyöttömyydestä ikäjohdamme ihmiset pysymään työelämässä vähintään viralliseen eläkeikään asti saamme vieraskieliset maassa jo olevat töihin ja lisäämme työperäistä maahanmuuttoa

nuorten työllisyyteen tulee kiinnittää enemmän huomiota arvoisa puhemies hallitus panostaa ensi vuonna merkittävästi palkkatuen lisäämiseen palkkatuen käyttöä edistetään yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla palkkatukiprosessia vähentämällä työnantajiin kohdistuvaa byrokratiaa sekä kytkemällä palkkatukeen tiiviimmin myös muita palveluita yritysten työvoimapulaan vastaamiseksi hallitus investoi muun muassa koulutukseen ja osaamiseen eri koulutusasteilla ulkomaisten osaajien rekrytointia helpotetaan muun muassa uudistamalla lupakäytäntöjä sekä luomalla kansainvälisen rekrytoinnin malli jonka kautta rekrytointiprosessit ovat tuloksellisempia ja ottavat huomioon myös reilun työelämän pelisäännöt

ja työnhakuvelvoite perustuvat jatkossa yksilölliseen työllistämissuunnitelmaan aktiivimalli puretaan ja karenssijärjestelmää uudistetaan työntekijöitä yhdenvertaisemmin kohtelevaksi ja inhimillisemmäksi näillä toimilla hallitus tavoittelee aktivointiasteen kasvamista ja ottaa suuntaa kohti pohjoismaista työllisyydenhoidon tasoa

arvoisa puhemies edellinen puhuja edustaja berg totesi hallituksen toimista että panostetaan työn ja kasvun edellytyksiin voi kunpa näin olisi mutta ongelma on että nimenomaan ei panosteta hallituksen puheet ja teot eivät kohtaa hallituksen ohjelman uskottavuus lepää työllisyyskasvun varassa hallitukselta kuitenkin puuttuvat täysin vaikuttavat työllisyystoimet hallitus ajaa ohjelmansa toteutuksen kriisiin ensi vuoden aikana jos eduskunnalle ei pikaisesti esitellä tarvittavia työllisyystoimia työllisyystoimien puute ei voi johtua siitä toimia ei olisi hallitukselle esitelty esitelty tai että toimia ei olisi saatavilla niitä löytyy muun muassa suomen pankin lausunnosta ja myös kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan esittänyt keinot joilla suomeen saataisiin eduskunnan tietopalvelun ja muiden asiantuntijoiden laskelmiin pohjautuen yli kuusikymmentätuhatta

talousarvion vero ja sosiaaliturvamuutokset laskevat työllisyyttä viidellätuhannella hengellä onkin syytä kysyä aikooko hallitus tosissaan yrittää nostaa työllisyyttä ja pitää kansalaisille antamansa lupaukset nimittäin kun huomioidaan se että hallituksen ohjelman uskottavuus ja menolisäykset lepäävät työllisyyden kasvun varassa no kokoomus ei onneksi ole seurannut näitä hallituksen toimia toimettomana emme voi hyväksyä sitä että

hallitus lisää työttömyyttä kun sen pitäisi vähentää työttömyyttä ja hallitus ottaa lisää velkaa kun sen pitäisi vähentää velanottoa tämä on leikkaamista tulevilta sukupolvilta vetoankin vielä kerran että ottaisitte käyttöön nämä kokoomuksenkin vaihtoehtobudjetissaan

siihen viiteentoistatuhanteen

kaksi aika vaikeaa asiaa kun mennään alviin ollaan verotuksen kovassa ytimessä alv puoli on suomalaisen fiskaalipuolen kovinta kivijalkaa sitten toisaalta kansainvälinen vertailu on erittäin vaikeaa koska verotusjärjestelmien rakenne on erilainen eri maissa voi sanoa että pohjoismaissa on on aika lähelle samanlaista mutta löytyy erojakin tämä kansainvälinen vertailu on ehkä pikkasen vaikeaa tässä itse olisin henkilökohtaisesti vähän ehkä varovainen ampumaan reikiä sinne verotuksen kovaan ytimeen meillä on tietysti voi sanoa osaamista jota voidaan myydä joka on alv velvollista ja jos heillä nostetaan sitä rajaa niin luulen että konsultit kiittävät tästä sitten on tietysti se puoli joka investoi ja tuo tavaraa ihan helppo kysymys

sitten edustaja salonen tämä kansainvälinen puoli äärettömän tärkeä kysymys jaa hän on poistunutkin

aina pitää muistaa että meidän bktstä neljäkymmentä prosenttia tulee viennistä ja me tarvitsemme puolen kaupan lisäämistä pitäisi tehdä entistä enemmän vientimatkoja itse kun olin edellisen kerran tässä nykyisessä tehtävässä tein niitä paljon ja se palaute on erittäin myönteinen meillä on suomessa sen puoleen hienoa että yritykset puhaltavat hyvin yhteen yhteen hiileen eli yleensä siellä matkoilla on iso veturiyritys ja sen hartioitten takana tulee pienempiä yrityksiä softapuolelta tai muualta ja meillä on paljon vietävää suomesta eli kyllä tätä tätä tulee tehdä hän viittasi tähän kuinka otetaan yrityksiä sitten näitten palvelujen piiriin kyllä me olemme pyrkineet business finlandin puolella koko ajan sitä kynnystä madaltamaan eli mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja tietysti voi sanoa näin setämiehenä jo että nuori sukupolvi ei puhu enää vientikaupasta vaan se puhuu kansainvälisestä kaupasta ja sitähän se tällä hetkellä on edustaja vikman äärettömän tärkeää kyllä meidän pitää työllisyyttä pystyä nostamaan ja hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus mitään keinoja ei ole suljettu ulkopuolelle

arvoisa puhemies tänään yksi verkkomainonnan optimointiin keskittynyt yritys tai sen enemmistö myytiin kahdellasadalla miljoonalla tämä yritys toimii helsingistä käsin ja on yhtä lailla sitä elinkeinoelämää mitä suurimmassa määrin johon täällä viittaamme tämän kaltaisen toiminnan kaipaamat liikennepalvelut ovat esimerkiksi ratikoita busseja pyöräteitä ja sen kaltaiset yritykset tarvitsevat osaajia esimerkiksi ict alalta mutta monilta muiltakin osa alueilta suomen pankki toteaa tällä viikolla tiedotteessaan että suomen tuottavuuden kehitys on on ollut kymmenen vuotta hidasta ja että kaikkein tärkeintä pitkällä aikavälillä sen ratkaisemiseksi on osaamisen lisääminen jotta me saavutamme seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoite tai korkeampi me lisää aloituspaikkoja jotta jotta ihmiset työllistyvät paremmin ja näitä aloituspaikkoja kuten nyt ylipäätään muitakaan asioita ei ei ilman rahaa voida toteuttaa käytännössä tämän meidän koulutustavoitteemme saavuttaminen vaatisi noin kahdeksantuhatta uutta aloituspaikkaa ja tämän kustannusarvio olisi noin sata viiva kaksisataa miljoonaa euroa vuodessa jotta se voidaan toteuttaa suomessa professorikohtainen oppilasmäärä on kasvanut joten meillä on aikamoisia massaluentoja jo nykyisellään jotta koulutuksen laatu voidaan taata on lisättävä siihen kohdistuvia määrärahoja ja sitten jos pystytään jos pystytään satsaamaan osaamiseen niin on hyvät ennusteet siitä että sen kaltaisilla aloilla joissa korkeaa osaamista tarvitaan työllistytään varsin hyvin edelleen niin ihan nykyäänkin kuin tulevaisuudessa yhä yhä vahvemmin kehitys kulkee siihen suuntaan siksi olisi äärimmäisen tärkeätä mieltää että kun puhutaan elinkeinoelämästä kun puhutaan liikenteestä niin se ei tarkoita pelkästään sitä että tukkipuuta kuljetetaan paikasta x paikkaan y meidän pitää myös arvioida miten kestävää on lisätä esimerkiksi selluinfraa kun jo nyt tiedetään että meidän hiilinielut eivät ole hyvällä kehitystrendillä päinvastoin meidän pitää pohtia haluammeko me olla semmoinen maa joka tuottaa pelkästään wc paperia kiinaan ja konesaleja eri puolille vai olemmeko me semmoinen maa joka yrittää kuroa tuottavuuden kehittymistä yhä kunnianhimoisemmin meillä voi olla konesaleja eri puolilla suomea ne työllistävät mutta ne eivät ole sellaisia ratkaisuja joissa me olemme edelläkävijöitä maailmassa suomella on edellytyksiä olla monella alalla edelläkävijä koko maailmassa tämänkaltaisia ratkaisuja tarvitaan jotta pystytään suomen hyvinvointia rahoittamaan myös tulevaisuudessa on puhuttu paljon vieraskielisten työllisyydestä helsingissä yksi kuudesosa asukkaista on vieraskielisiä tai tänne muualta muuttaneita joten kun tätä asiaa ruvetaan ratkomaan niin on tosi tärkeätä tehdä yhteistyötä niiden kaupunkialueiden kanssa tämä meille muuttanut väestö todellisuudessa asuu ja pyrkiä tukemaan niitä kaupunkialueita ja muita paikkakuntia joissa tarvitaan tukea esimerkiksi vieraskielisten parempaan työllistymiseen sekä siihen että että koulutus ei eriydy taustan perusteella

on todella hienoa että nyt on tosiaankin jonkun verran kurottu tuotekehitysuraa joka on päässyt tippumaan mutta silti meillä ei ole mitään muuta keinoa pärjätä ja maksaa niitä palveluita jotka meidän ikääntyvä väestömme tarvitsee jos tuottavuutta yhä vahvempaan nousuun niin kuin todettu tämä tarkoittaa sitä että meidän yritysrakenne monipuolistuu ja muuttuu vaikka usein ehkä retorisesti todetaan että yrityksille tärkeintä on se että mikään ei muutu niin niin ei yhteiskunnassa eikä yrityskentässäkään mikään ole niin varmaa kuin muutos ja kyllä ne todelliset menestystarinat usein löytyvät niistä murroskohdista ja sellaisista kansantalouksista jotka pystyvät olemaan joiden yrityskenttä pystyy olemaan siinä eturintamassa

arvoisa puhemies ihan ensimmäiseksi huomio siitä mikä funktio näillä budjettipuheenvuoroilla on koska se vaikuttaa myöskin siihen tapaan millä teen esimerkiksi tämän puheenvuoron jonka seuraavaksi rakennan

periaatteessa meillä on ehkä kaksi perusfunktiota täällä ensimmäinen on se mikä on minun seuraavan puheenvuoroni joka kohdistuu toiseen pääluokkaan tarkoitus minun tarkoitukseni on puhua silloin pöytäkirjalle ja kirjauttaa ylös kantani asiassa ja tietenkin sitten samalla niille kollegoille jotka vaivautuvat sitä puhetta kuuntelemaan niin että he saavat joitakin pointseja useimmathan täällä istuvat vain sen vuoksi omaa puheenvuoroansa eivät välttämättä kuullakseen minun syväanalyysini jostain asiasta jonka haluan pöytäkirjaan kirjauttaa se toinen funktio on tärkeämpi ja se on nyt juuri se harmi jonka minä tällä hetkellä koen se toinen funktiohan on luonnollisesti se että me haluamme tästä budjetista käydä dialogia hallituksen kanssa jonka budjettiesitys on täällä eduskunnassa käsittelyssä ja jonka eduskunta on hyväksymässä ja kun täältä ministerit poistuvat niin kuin nyt näemme ministerin poistuvan se luonnollisesti supistaa tämänkin puheenvuoron merkityssisältöä joka oli tässä tarkoitus tehdä koska halusin olla dialogissa hallituksen kanssa oletan aika monen muunkin kansanedustajan täällä kokevan sisimmässään sen saman asian

puhemiesneuvostossa te kävisitte huolella lävitse tämän budjettikäsittelyn tässä eduskunnassa kyllä ministerit voisivat antaa arvon sille että tämä sali vaivautuu käymään nämä puheenvuorokierrokset läpi meillä on kaikilla mahdollisesti joku olennaisempikin viesti tässä antaa tämä diskurssi mitä tänään tässä käyneet on ollut hyvin hyödyllistä se on ollutkin kiinnostavaa kuunneltavaa koska siinä me opimme se asia mistä olisin halunnut puhua ja jonka nyt vain typistän olkaa tyytyväisiä siitä että ei tarvitse kuunnella pitkää luentoa liittyy tähän työllisyysastekeskusteluun jota suomessa on käyty me olemme kaikki aksiomaattisesti hyväksyneet sen että seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste on se koko eduskunnan yhteinen tavoite ja sitten mietitään niitä keinoja kuinka se saavutetaan siinä tietysti rakenteellisena laskentakaaviona on se miten tässä yhteiskunnassa on tapana laskea työllisyysaste eli työikäisestä väestöstä työllistetty määrä muodostaa sen työllisyysasteen en mene niihin yksityiskohtiin millä tavalla se lasketaan osa aikatyöt ja niin edelleen ne vertautuvat kansainvälisestikin eri tavalla menen vain yhteen huomioon huomioon joka siinä tulee taustana esille sen olisin halunnut ministerillekin viestittää että tässä lähestymistavassa on tietty kapeus tilastollinen harha suorastaan se tilastollinen harha tulee siitä että työikäinen väestö määritellään viidestätoista ikävuodesta ikävuoteen siellä ensimmäisenä isona harhana ovat jo ne nuoremmat ihmiset me tiedämme automaattisesti että alle kaksikymmentä vuotiaat suurimmalta osalta ovat koulussa opiskelijoita ja siitä ylöskin päin on vielä opiskelijoita iso joukko joka harhauttaa heti tämän työllisyysastekeskustelun heidät luokitellaan työikäiseksi väestöksi mutta koululaisina he laskevat työllisyysastetta mutta se toinen harha josta halusin puhua on se kuudenkymmenenviiden vuoden ikäraja siitä eteenpäin ihmiset ovat passiiviväestöä heikentävät huoltosuhdetta onnittelin täällä johannes koskista joka viime viikolla täytti kuusikymmentäviisi vuotta että tilastollisesti hän tuli heikentämään suomen huoltosuhdetta johannes koskinen yksi tapaus niistä monista jotka heikentävät huoltosuhdetta automaattisesti vain laskentakaavion vuoksi vaikka hän tänäänkin on jo käyttänyt hyviä puheenvuoroja ja antaa hienoa panosta yhteiskunnalle

on yhä enemmän tapahtunut voimakasta muutosta nyt en rupea todella luennoimaan siitä mistä olisin ehkä luennoinutkin enemmän miten paljon he ovat aktiiviväestöä taloudellisessakin mielessä sanon vain yhden seikan lähes satatuhatta yli kuusikymmentäviisi vuotiasta on palkkatyössä mukana aidosti palkkatyössä mukana jatkossa meidän täytyy yhä vakavammin keskustella kuinka me nostamme työllisyysastetta yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden joukossa koska se on tärkeä tekijä koko hyvinvointiyhteiskunnan kannalta viisi pilkku yksi miljardia euroa yli kuusikymmentäviisi vuotiaat maksavat muun muassa veroja tämä on se iso asia jonka olisin halunnut tässä avata ministerille myöskin kiinnittäkää huomio yli kuusikymmentäviisi vuotiaisiin mahdollistakaa työssäkäynti jos ihmiset haluavat olla töissä kun niin monet joutuvat eläkkeelle meillä on aivovuoto eläkkeelle

minä en saa tähän ministerin vastausta onpa se nyt pöytäkirjassa minä olisin voinut sen laittaa vaikka kirjallisena sinne pöytäkirjaan
mutta jokaiselle paikalla olleelle tämä tuli arvokkaana

puhemies täällä puhutaan paljon osaajapulasta ja sillä muun muassa perustellaan ulkomaisen työvoiman lisääntyvää nopeutuvaa tuontia on varmasti ihan ok joillakin aloilla että että ulkomailtakin työvoimaa tuodaan mutta jos työttömänä samalla alalla on jo henkilöitä niin se ei ole hyväksyttävää esimerkiksi varsinais suomessa on paljon työttömiä metallialan työntekijöitä ja laivanrakentajia silti näiden alojen työnantajat puhuvat työvoimapulasta merkittävimmät nimenomaan ulkomaista työvoimaa käyttävät työnantajat ovat tietenkin meyerin turun telakka alihankintaverkostoineen ja valmet automotiven uudenkaupungin autotehdas yhteen laskien näissä on kymmeniätuhansia työntekijöitä joista iso osa ulkomaisia lisäksi rakennuksilla palveluissa ja maataloudessa huomattava määrä työntekijöitä tulee jo tällä hetkellä ulkomailta esimerkiksi tänä vuonna tammi lokakuussa varsinais suomeen on myönnetty tuhat työlupaa eun ulkopuolelta siis kolmansista maista elikkä tässä eivät ole vielä mukana eu ja eta alueelta tulevat työntekijät työnantajathan eivät tuo työvoimaa ulkomailta silkan osaajapulan takia kyse on pyrkimyksestä säästää työvoimakustannuksissa etenkin näistä kolmansista maista tulevat työntekijät työskentelevät merkittävästi suomalaista palkkatasoa halvemmalla elintaso ja hintataso lähtömaissa ovat merkittävästi suomalaisia alhaisempia joten se on heille mahdollista itse asiassa tämän paljon puhutun kohtaanto ongelman taustalla ja osaajapulankin taustalla taitaa osaltaan olla palkkataso jolla suomessa ei enää pärjää tähän on vaikuttanut kymmenen vuotta jatkunut käytännössä nollalinja palkansaajien palkankorotuksissa reaalipalkat eivät ole nousseet osaajapulaan yksi merkittävä ratkaisu olisikin se että työnantajat alkaisivat maksaa kunnollisia palkkoja

no teollisuudessa tietysti maksetaan rakennuksilla mutta sanotaan nyt vaikka hoiva alalla kyllä merkittävä syy siihen miksi miksi meillä on hoivatyöntekijöistä pulaa on on tietysti heikot työolot raskas työ ja ja palkka joka ei vastaa työtä hoiva alan ihmiset lähtevät parempien palkkojen perässä ulkomaille elikkä nämä asiat kuntoon ja lisäksi jos tänne ulkomaista työvoimaa tuodaan alipalkkaus pitää kriminalisoida se on nyt jo iso ongelma liitoille pitää antaa kanneoikeus ja aluehallintovirastoihin työsuojeluresurssit pitää laittaa kuntoon niin että voidaan valvoa ettei väärinkäytöksiä ulkomaisen työvoiman kanssa

jatkaisin oikeastaan hieman edustaja kiljusen pohdintaa työllisyysasteesta kun kuntatalousosiossa pohdimme miten meidän verotulomme ovat jääneet ikään kuin kaksi miljardia jälkeen vaikka työllisyys on kehittynyt positiivisesti silti meillä verotuloissa ollaan menty alle arvioiden niin tämä osittain johtuu siitä tai uskon että se osittain johtuu siitä että me katsomme näitä mittareita vähän vanhan maailman näkökulmasta juuri siitä näkökulmasta jolloin mentiin hyvin varhain

ei voi olla tietyn iän jälkeen vaikka ihmisillä olisi osaamista työtä voit tehdä kiertäen toiminimellä tai jollakin muulla mutta et voi tehdä tuossa tehtävässä meidän pitäisi purkaa molemmista päistä niitä vääriä käsityksiä mitä meidän vanhoista mittareista syntyy mutta pohtia myös sitä onko työllisyysaste enää niin relevantti mittari kuin se aiemmin on ollut minusta on selvää että työllisyysasteen pitää olla vähintään seitsemänkymmentäviisi mutta jos meillä samaan aikaan työ pirstoutuu siten että ennen sitä samaa työtä teki yksi ihminen ja nyt sitä tekee kaksi ihmistä niin se ei anna meille samaa työllisyysastehyötyä kuin se on joskus aikaisemmin antanut eikä samaa verohyötyä kuin se on on aikaisemmin antanut

mikä on työn laatu koska jos ajatellaan vaikka tämänhetkistä tilannetta kansainvälinen talous vaikuttaa siihen että meidän viennillämme menee todennäköisesti heikommin jonkun aikaa tästä eteenpäin ja työllisyyden kasvu on itse asiassa kotimarkkinoiden ja palveluiden varassa ja kun palvelut ja kotimarkkinatyö on usein heikommin palkattua niin siitä tuleva verokertymäkin voi olla ohuempaa jolloin taas ollaan siinä tilanteessa että makroluvut näyttävät jotakin ja sitten kuitenkin talouspohjassa tapahtuu jotakin aivan toista sen takia pitäisi mennä näihin vaikuttavuuksiin ja ja muihin paljon syvemmälle kuin me itse asiassa tässä poliittisessa keskustelussa teemme

miten me mittaamme mitä me arvioimme ja mistä me puhumme kannattaa mennä hieman syvemmälle näihin näihin asioihin ja vain esimerkkinä että jos ajatellaan vaikkapa työministeriön lukuja työttömyydestä ja tilastokeskuksen lukuja työttömyydestä niin niissä on noin kolmekymmentä prosenttia yhteisiä työttömiä ja muut ovat erillisiä koska nämä mittaavat eri asioita sen takia on hyvä tietää mitä mitataan tärkeä asia työllisyyden näkökulmasta on kohtaanto ja tässä voisi sanoa että meillä on odotusarvoissa ongelmia edustaja laukkanen viittasi siihen onko ammattiyhdistysliikkeellä vanhat kannat mutta yhtä hyvin voi kysyä onko työnantajilla vanhat kannat

ei jumpata vain sitä ihmistä jotta hän sopisi siihen työhön vaan jumpataan myös niitä työpaikkoja jotta niihin löytyy sopivaa työvoimaa ja ja joskus se voi olla niin että vaikkapa osatyökykyisten ihmisten kohdalla tai mielenterveyskuntoutujien kohdalla kaksi ihmistä voi tehdä yhden työt ja siitä voi tulla hyvä kombo

samaten kohtaantoon liittyy asuminen jos me emme onnistu asumispolitiikassa asuntopolitiikassa niin emme me kyllä onnistu työvoiman kohtaanto ongelmankaan ratkaisemisessa jos mietimme opiskelijoita olipa kyse sitten kotimaisista opiskelijoista tai tai maahanmuuttajaopiskelijoista niin itse asiassa meidän pitäisi luoda malli jossa oppilaitoksiin viedään tiukemmin työnvälityspalvelut siinä vaiheessa kun ollaan valmistumassa

vaikkapa edustaja virolainen nosti tänään hyvin esiin akateemiset työttömät silloin kun on selkeä ammatti olet vaikka sairaanhoitaja niin tiedät että haet sairaanhoitajan töitä mutta jos on akateemisesti valmistunut nuori tai korkeakoulutettu niin se työkirjo voi ollakin jotakin muuta kuin nuori itse ajattelee ja silloin pitäisi hakea ammattilaisen apua jo siinä vaiheessa ennen kuin opinnot ovat päättyneet

arvoisa herra puhemies varmistin pois ja liikkuvat taa kun on niin kyllä tässä sitten pärjätään arvoisa puhemies vähän hapuilen tässä nyt ehkä toisellekin sektorille mutta mielestäni tämä on huomionarvoinen asia ja kun tänään en sitä päässyt kysymään niin odotan tietysti innolla ministeri tuppuraisen tuloa tähän saliin kaiken kaikkiaan meillä on työllisyyteen liittyviä eri rahoitusmuotoja tässä maassa niin sanotusti pilvin pimein ja meidän pitäisi pystyä puhumaan niin kuin eilisessä keskustelussa puhuttiin myös siitä meidän pitää saada tähän maahan teollisuuspoliittinen ohjelma toivotaan että tällä viikolla jos eduskunnan teollisuusryhmä sillä nimellä alkaa keräämään nimiä me voimme käydä ajankohtaiskeskustelun teollisuuspolitiikasta tässä salissa olisi todella hyvä että voisimme ja uskon että tässä eivät ole ainakaan puoluerajat vastassa mutta meillä on tekes tesi tesi meillä on finnveraa meillä on business finlandia eli rahoituselementtejä ja sitten edellinen hallituskin vielä teki rahoitusohjelmaa nyt kolmonen numeroltaan mikä on vivutusrahasto edellisen ei viime vaan sitä edellisen hallituksen jäljiltä meillä on vake ja nyt käydään keskustelua siitä mikä on vaken asema tiedän että rinteen hallituksen aikana pohdittiin paateron ja rinteenkin toimesta mitä sille tehtäisiin mutta tässä ilmeisesti onkin sitten jo puoluepolitiikkaa että joku ei ei halua lastaan hyljätä ja minun mielestäni olisi tarkoituksenmukaista siellä toimintasektorilla on oikeita ajatuksia ja toimiva johto on tehnyt sellaisen kirjelmän tai oman suunnitelman että ilmasto ja ja digitaalisuus ovat kärjessä ja sillä pääomituksella mitä sinne on varattu yli kaksi miljardia edistetään näitä hankkeita ja me olemme tänään kuulleet että nimenomaan ilmastoasioissa meillä on annettavaa ministeri on tänään vakuuttanut että heiltä kysytään esimerkiksi ulkomaankauppaministeri skinnari toi sen esille että mitä teillä olisi jotta he voisivat näitä viedä eteenpäin arvoisa puhemies juuri siitä on kysymys että meidän pitäisi luoda meidän pitäisi luoda sille sektorille omia mahdollisuuksia ja on hyvä että vaken nokkamiehet ovat tämän oman kirjelmänsä tehneet mutta mielestäni näyttäytyisi paremmalle palikalle kun meillä olisi se nyt olemassa olevien rahoitusinstrumenttien sisällä jo ettei meillä hallinnollisia portaita erilaisille työllistäville yritystukimuodoille me tarvitsemme yritystukia jotta meillä työtä ja teollisuutta voidaan edistää me olemme aika innovatiivinen kansa meillä patentoidaan erittäin paljon erilaisia tuotteita mutta itse asiassa meiltä puuttuu se palikka siitä välistä millä perustetaan tähän maahan teollinen työpaikka me käymme keskustelua kaivoslaista ja energiaveroista tällä hetkellä meillä on kansalaisaloite hallitusohjelmaan on kirjattu myöskin verotuksen osalta ja uskallan nyt tässä yhteydessä puuttua pääluokassa siihenkin että kyllä meidän pitää nähdä että kun se kaivannaisteollisuudessa oleva teollinen työpaikka rupeaa maksamaan kymmenen miljoonaa per henkilö niin puhutaan niin isoista volyymeista että mistä me sen teemme meidän on helppo muodostaa yrityksiä jos siellä ei ole kuin tietokone ja penkki ja sen välissä tekijä me olemme onneksi onnistuneet siinä että meillä työllistyy paljon pelialan ihmisiä ja meillä on siihen koulutusta sitä ei saa missään tapauksessa hylätä mutta joka tapauksessa enemmän meillä pitää olla keskustelua tämän pääluokan osalta siitä kuinka voimme luoda meidän

rahoituksen kautta tulleet aihiot ja startupit teollisiksi työpaikoiksi ja silloin puhutaan nimenomaan työ ja elinkeinopolitiikasta mutta seuraavassa jaksossa lisää kiitoksia

arvoisa puhemies tähän työllisyyspolitiikkaan liittyy minunkin ajatuksenkulkuni tässä kun olen kuunnellut keskusteluja tämän ympäriltä minulla on semmoinen perusajatus ollut aina siitä mitenkä työllisyyttä tulee hoitaa nousukautena sen huolehtivat yritykset ja niitten vienti ja vientiteollisuuden tuotto ja sitä kautta tulevat työpaikat

tämä toiminta pyörii erittäin hyvin mutta sitten kun tulee laskukausi ja vaikkapa ruvettaisiin lähestymään lamaa niin silloinhan tämä yhteiskunnan rooli ja yhteiskunnan panokset nousevat vakavampaan arvoon minun mielestäni sen pitää silloin mennä niin että näihin on kaksi suuntaa senkin sisällä on tehtävä niitä toimenpiteitä millä parannetaan sen tulevan nousukauden aikana näitten tulevien yritysten kilpailukykyä ja siihen liittyy näitten infrahankkeitten parantaminen mutta se toinen puoli on sitten työllisyydenhoito esimerkiksi tällä hetkelläkin meillä vielä varmaan on niitä yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeisiä pitkäaikaistyöttömiä joitten joitten työllistäminen ja työkuntoon saattaminen vaatii omia panostuksia se on se toinen rooli mikä pitää hoitaa ennen kaikkea iäkkäitten ja nuorien työllistäminen sillä tavalla että he pääsevät pysymään siinä ammatissa ja pitämään yllä sitä työkuntoa että he pärjäävät elämässä siihen liittyy sitten tämä koulutuksen tärkeys ja millä tavalla siihen koulutukseen pitää panostaa ajattelin että jos ministerit olisivat olleet paikalla olisin kysynyt heiltä minkälaista suunnitelmaa heillä on tälle tukityöllistämisen jälkeiselle muuntokoulutukselle tuleviin minkäänlaista suunnitelmaa siihen koska se on yksi tärkeä osa saada työtön työnhakija tämmöisen työllistämisputken jälkeen uuteen työpaikkaan kiinni koska hän on saavuttanut sen työkuntonsa ja tavallaan sen motivaation tehdä töitä

arvoisa puhemies nikomakhoksen etiikka teoksessaan aristoteles mainitsee olevan olemassa useita yhteisöllisiä eläinlajeja näitä ovat muun muassa muurahaiset mehiläiset ja ihmiset kaikille näille eläinlajeille on tyypillistä että ne elävät järjestäytyneissä yhteisöissä muurahaiskeot mehiläispesät ja ihmisten yhteiskunnat aristoteles myös sanoo tämän jälkeen että ihminen on lajityypillisesti yhteisöllinen eläin joka tarvitsee muita ihmisiä ihminen joka ei tarvitse muita ihmisiä ei aristoteleen mukaan ole itse asiassa ihminen vaan hän on joko eläin ihmistä vähemmän tai jumala ihmistä arvoisa puhemies ihminen on yhteisöllinen olento ja tärkeä osa yhteisöllisyyttä on työ siksi on eettisesti ja moraalisesti oikein auttaa ihmisiä saamaan heille sopivaa työtä työn kautta ihminen on osaltaan osa yhteisöä ja voi saavuttaa myös sen yhteisöllisyyden työyhteisöllisyyden joka ihmisessä lajityypillisesti on sisäänrakennettuna ominaisuutena

hallituksen työllisyystavoitteet eivät toteudu ja jollain tavalla tuodaan esille myös että hallitusohjelma tai budjetti ei olisi sosiaalisesti täytyy vielä muistuttaa että julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin on tulossa tämän budjetin mukaisesti se kaksisataaseitsemänkymmentäkolme miljoonaa euroa joka on kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa enemmän kuin tämän vuoden varsinaisessa talousarviossa ja te toimistojen toimintamenoihin on tulossa satayhdeksänkymmentäkuusi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä tarkoitus on lisätä työttömien henkilökohtaista palvelua ja turvata erilaisten yksilöllisten palveluiden tarjoamista nämä asiat toin eilen myös esille ja minulle vastattiin opposition suunnalta että nämä toimet mitä äsken luettelin eivät toisi mitään muuta kuin lisää byrokratiaa ja lisää menoeriä julkiselle puolelle mutta tämähän ei pidä paikkaansa kuhmossa ja monissa muissa kaupungeissa on osoitettu että lisäämällä yksilöllistä kasvokkain tapahtuvaa asiakastyötä jota tulevassa kainuun kuntakokeilussa aiotaan tehdä ja joka lukee hyväksytysti kokeiluhakemuksessa voidaan työllistää yrityksiin jopa kuusitoista viiva kaksikymmentä vuotta työttöminä olleita henkilöitä kunhan saadaan ensin pitkäjänteisen asiakastyön avulla esille pitkittyneen työttömyyden takana olevat syyt ja seuraamukset arvoisa puhemies tässähän näkyy olevan vielä aikaa täytyy vielä se tuoda esille että näitä työpaikkoja tämä hallitus tulee luomaan mutta sitten täytyy myös muistaa se että suomessa on pulaa myös osaavasta työvoimasta ja siksi tulee antaa tämän hallituskauden aikana muutkin peruspalvelut tuottaville suomen kunnille pysyvä lakisääteinen oikeus hoitaa työttömänä olleiden työllisyyttä ja edistää heidän työllistämistään tähänhän me olemme menossa tällä hallituskaudella yhdistetään kuntien ja te hallinnon resurssit allokoimalla ne yhteen työllisyyden kuntakokeiluissa vuosina kaksikymmentä viiva kaksikymmentäkaksi syntyy uusi malli jossa muutkin peruspalvelut tulevat yhteen ja tuottavat kunnat pääsevät lakisääteisin valtuuksin tuottamaan pisimpään työttöminä olleille kuntalaisille työtä haluan vielä tuoda esimerkin tuolta omasta kotikunnastani kuhmosta siellä meillä on ollut tämmöinen elsa hanke käynnissä ja kun oppositio on kysynyt onko hyviä esimerkkejä niin tämän elsa hankkeen toimesta kuukauden hankeosallistujuuden aikana on saatu puolet hankkeen työttöminä olleista hankeosallistujista palkkatöihin yrityksiin tämä prosenttiluku olisi vieläkin parempi jos meillä olisi ollut lakisääteiset valtuudet jotka

arvoisa puhemies

hyvää tai huonoa edellinen tai edelliset hallitukset tekivät tai mahdollisesti jättivät tekemättä historiaa on tietysti hyvä tuntea mutta kaikkein tärkeintä on se että kyetään katsomaan eteenpäin yrittäjyys ja yritysten kasvu ja kehittyminen ovat hyvinvointiyhteiskunnan ydin edelliset hallitukset ovat tehneet monia yritysten toimintaympäristöä oikeaan suuntaan kehittäviä uudistuksia ja toimia mutta yrittäjän näkökulmasta paljon on vielä tehtävää ja työ on kesken siksi olen tyytyväinen siitä että tämä hallitus jatkaa nyt määrätietoisesti työtä yritysten ja yrittäjien asialla eli jatkaa eteenpäin siitä mihin sipilän hallituksen päättyi arvoisa puhemies yritysten kasvun ja kehityksen kannalta kaikkein tärkeintä on toimintaympäristön ennustettavuus ja sääntelyn johdonmukaisuus tässä vaikkapa verotus on aivan avainasemassa haluankin alleviivata että tämä hallitus on vahvasti sitoutunut siihen että yritysten verotus ei kiristy ja että yrittämisen kannusteista pidetään kiinni riskinottamiseen ja kasvuun pitää kannustaa ja yrittäminen saa johtaa ja toivottavasti usein johtaakin yrityksen ja yrittäjän menestymiseen tämä on koko yhteiskunnan kannalta tärkeä asia ja on hienoa että hallitus on tähän vahvasti sitoutunut tämä talousarvioesitys sisältää useita yritysten kannalta positiivisia uudistuksia hallitus toteuttaa listaamattomien kasvuyritysten henkilöstön palkitsemista koskevan uudistuksen parantaa finnvera oyjn takausjärjestelmää vahvistaa business finlandin resursseja kokeilee ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpottavaa rekrytointitukea helpottaa palkkatuen käyttöä yrityksissä ja selvittää mahdollisuutta rajata investointien lupamenettelyissä viranomaisten enimmäisaikaa yhteen vuoteen erinomaisia asioita yritysten ja yrittäjien kannalta eikä siinä vielä kaikki myös ensi vuonna voimaan astuva kaikille toimialoille ulottuva määräaikainen kone ja laiteinvestointien tuplapoistomahdollisuus sekä selvitettävänä oleva uusi verovähennykseen perustuva tutkimusyhteistyökannustin ovat tervetulleita ja lämpimästi kannustettavia uusia avauksia hyvää työtä hallitukselta juuri tällaisia esityksiä nyt tarvitaan saadaan investoinnit niin aineelliset kuin aineettomat liikkeelle ja tuottamaan arvoisa puhemies erinomaisista esityksistä huolimatta meillä on toki yritysten kasvuun liittyen edelleen myös huolia niistä ehkä kaikkein suurimmat liittyvät tällä hetkellä osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritysten kasvaviin rekrytointivaikeuksiin on hyvä että hallitus satsaa nyt edeltäjiään huomattavasti enemmän koulutukseen niin tutkintoperusteiseen kuin täsmä täydennys ja muuntokoulutukseen ne ovat tässä keskeisessä roolissa mutta toivon kuitenkin hallituksen etsivän tähän haasteeseen määrätietoisesti uusia toimia pikavauhdilla

voidaan kyllä reippain mielin kiittää edellisen hallituksen ministeri kulmunia siitä että hän käynnisti selvityksen paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämiseksi eli eli tapojen joilla työskentely asuminen ja toimiminen useammalla paikkakunnalla on mahdollista elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa voimme myös yhdessä kannustaa ministeri lintilää viemään selvityksen johtopäätöksiä ripeästi ripeästi eteenpäin kun selvitystyö aikanaan valmistuu vastaavanlainen selvitys on lisäksi käynnissä myös puolustusministeriössä ja olisikin eduksi jos selvityksen tarvetta kartoitettaisiin myöskin muilla hallinnonaloilla puhemies sopimukselliseen yhteistyöhön kaupunkien ja alueiden kanssa varataan viisitoista miljoonaa euroa ja maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen viiden miljoonan euron lisämääräraha siis vuodelle kaksituhattakaksikymmentä tämä on erinomainen asia sopimuksellisuuden ulkopuolella ovat kuitenkin vielä monet maakuntakeskukset ja kaupunkiseudut usein yli sadantuhannen asukkaan alueet joilla on kova tahtotila sopimukselliseen kaupunkipoliittiseen yhteistyöhön valtion kanssa esimerkiksi mal sopimuksia on toki valtakunnallisesti laajennettu mutta sopimuksellisuuden ulkopuolella vuoroaan odottavat vielä monet kaupunkiseudut maakuntakeskusten rooli niin aluepolitiikassa kuin maakuntien veturina on kovin keskeinen sopimuksellisuus vahvistaisi toimintaa ja tulevaisuutta esimerkkinä voisin mainita seinäjoen kaupunkiseudun jonka kasvu on ollut viime vuosina yksi suomen nopeimpia ja vertautuu täysin suurimpien kaupunkien kasvulukuihin se on kuitenkin joutunut ratkomaan maankäytön asumisen ja liikenteen ongelmia omin voimin

arvoisa herra puhemies hallituksen tulee ottaa keskeiseksi tavoitteekseen yksityisen sektorin työllisyyden kasvu ja uusien työpaikkojen syntyminen jos yritysten toimintaa suomessa vaikeutetaan teollisuus siirtyy sellaisiin maihin joissa lainsäädäntö ei vastaa suomen tasoa samalla menetetään kotimaiset työpaikat yritysten investointipäätöksiä ei ei myöskään tue poukkoileva ennalta arvaamaton verolinja eikä esimerkiksi epävarmuus siitä saadaanko tarvittavaa raaka ainetta polttoaineverotuksen korotukset heikentävät yritysten kilpailukykyä erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella sekä työntekijöiden mahdollisuuksia ottaa vastaan töitä kauempaa kotipaikastaan työllisyysasteen nostamiseksi suomalaisille pk yrityksille on luotava kannustimet luoda uusia kokopäiväisiä työpaikkoja suomeen me perussuomalaiset esitämme arvonlisäverotuksen alarajan nostamista kahteenkymmeneentuhanteen euroon sekä huojennusalueen katon nostamista neljäänkymmeneentuhanteen euroon tämä pienentäisi yritysten perustamisen kynnystä lisäisi pienyrittäjien määrää sekä vähentäisi harmaata taloutta ja siten lisäisi yhteiskunnan verokertymää jotta yritykset voisivat kasvaa ja saisivat tarvitsemansa työvoiman suomi tarvitsee koulutettuja työntekijöitä erityisen kriittinen tilanne on hoiva alalla hallitusohjelmassa luvatun hoitajamitoituksen toteutumiseen tarvitaan uusia hoitajia noin

tämän lisäksi ammattikorkeakoulujen sekä ammattikoulujen aloituspaikkojen määrää tulee korottaa ennakoivasti siten että koulutettua ja kotimaista työvoimaa on saatavilla toki näihin uusiin aloituspaikkoihin tarvitaan myös varoja

arvoisa herra puhemies puhumme työstä ja elinkeinojen pärjäämisestä

lahden sekä hämeenlinnan seudut pääsivät valtion työllisyyden kuntakokeiluun mukaan tällä kierroksella kotiseudullani työttömyys on ollut jo pitkään keskiarvoa korkeammalla samalla kun yrityksissä on työvoimapula ja merkittävä määrä piilotyöpaikkoja niin sille alueelle kuin monelle muullekin alueelle suomessa tarvitaan saavutettavat työllisyyspalvelut ja luovaa ajattelua tässä kohtaa tilanteen korjaamiseksi olen valtavan innostunut tästä tampereen mallista jonka pohjalle työllisyyskokeilu on tälläkin kertaa rakennettu uutta tulokulmaa toden totta tarvitaan kun katsoo työllistymistä muistutuksena että tampereen ympäryskunnat saivat lisäresursseja ja ja väliaikaisen poikkeuslainsäädännön kaksituhattakahdeksantoista kantaakseen vastuun niiden työttömien työnhakijoiden työllisyyspalveluista jotka saavat kelan maksamaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa

takia olisi typerää olla jatkamatta sitä tässä kohtaa kun sote ja maakuntauudistusta jälleen kerran voimallisesti edistetään olen erittäin kiitollinen että ministeri on ottanut sen vahvasti hoitaakseen jotta hyvät mallit voivat laajentua tarvitaan malttia kokeiluille ja kaasua työpaikkojen löytymiselle suomen työllisyystavoite edellyttää että myös osatyökykyisten vaikeasti työllistyvien nuorten ikääntyvien ja

osallistumista työmarkkinoille saadaan lisättyä juuri näihin asioihin kiinnitettiin huomiota muun muassa tampereen mallissa vuonna kaksituhattakahdeksantoista vuosi sitten kiitän talousarviota myös työkykyohjelmasta työssä jaksaminen ja sinne pääseminen erilaisissa elämäntilanteissa luovat pohjaa koko suomen taloudelle aivan kuten edustaja filatov aikaisemmin kertoi niin on paljon kyse joustoista siinä kuka meistä voi tehdä töitä ja kuka ei tutkimuksia lukiessa selväksi että jokaista kansanedustajaa tulee tässä salissa kiinnostaa myös työn tuottavuuden kasvattaminen kansanedustajana ja kotikuntani elinkeinoyhtiön hallituksen puheenjohtajana olen päässyt tirkistelemään yritysten arkeen osassa yrityksiä tuottavuuskasvu on vahvaa ja niille sopii näyttää ehdottomasti peukkua tässä kohtaa mutta sitten meillä on yrityksiä jotka ovat selkeästi jääneet jälkeen kehityksessä ja tuottavuuden kasvattamisessa se että osalla menee hyvin ei tietysti ole millään tavalla ongelma mutta ongelma on se etteivät kaikki yritykset pääse mukaan tai pysy perässä emmekä osaa heitä tukea riittävällä tavalla siihen kehityksen kelkkaan pääsemisessä eturintaman erkaantuminen muista yrityksistä tiivistyy ehkä siihen että uusimman teknologian hidas käyttöönotto on suurempi ongelma kuin innovaatioiden puute hyvä tuottavuus näyttää kulkevan käsi kädessä myös vientimenestyksen kanssa mikä tekee tästä yhtälöstä vielä vähän raskaamman elinkeinoministeriön talousarvioesityksessä on monia hyviä elementtejä kuten viennin rahoituksen parantaminen yrittäjien kone ja laiteinvestointien tuplapoistot yritysten lainojen suuremmat valtiontakaukset sekä tki kannustin verovähennyksenä olen myös valtavan innostunut suomen viennin ponnisteluista tänään

kehitys ja skinnari myös totesi että että talouskasvu suomessa edellyttää myös viennin kasvua lisäisin siihen kuitenkin että se vaatii myös rahojen kasvua on hyvä että satsaamme myös vientiä edistävään edustustoverkkoon ja business finland toimintaan euroina kysymys kuuluu miten saamme kaikki yritykset mukaan uudistumiseen ja mukaan tuottavuuden parantumiseen mistä kaivamme nokian kaltaiset yritykset tki investointiensa kanssa ja tuemme heitä eteenpäin

arvoisa puhemies suomen tekoälyaika on elinkeinoministerin toimeksiannosta laadittu toimenpideohjelma jonka tavoitteena on viedä suomi maailman johtavien maiden joukkoon tekoälyn soveltamisessa tavoitteena on tuoda tekoäly osaksi jokaisen suomalaisen arkea sillä ajatuksella että tekoäly on kuin uusi sähkö selvitys ja kehitystyötä tehdään myös valtiovarainministeriössä vastaava ja tekoälykehitykseen läheisesti liittyvä uusi teknologia ala on lohkoketjuteknologia josta virtuaalivaluutat ovat toistaiseksi tunnetuin ja puhutuin sovellus erilaisia käyttökohteita on muun muassa sote tietojärjestelmissä kansainvälisissä maksusiirroissa suorassa demokratiassa tuoteturvallisuudessa ja mitä erilaisimmissa sovelluksissa joissa on tarvetta niin kutsutuille hajautetuille järjestelmille tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet jäävät vielä nähtäväksi mutta on kuitenkin selvää että murrokset tulevat olemaan merkittäviä kävimme viikko sitten ulkoasiainvaliokunnan kanssa virossa ja siellä esitettiin muun muassa e estonia ohjelmaa joka on käytössä virossa laajalti kauttaaltaan ja johon on integroitu monia tällaisia julkisia ict asioita ja siinä käytetään myös vastaavia teknologiaratkaisuja suomessa on merkittävää digi sekä rahoitusalan teknologian osaamista ja siten meillä olisi mahdollisuudet olla alan edelläkävijä mutta tosiasiassa suomi on jäänyt tällä uudella teknologiasektorilla jälkeen kärkimaista myös on laadittu uusi lainsäädäntö jonka valmistelu on käytännössä lähestulkoon sääntelyn näkökulmasta mitenkään väheksymättä tähän alaan liittyviä sääntelyhaasteita ja lieveilmiöitä lainsäädäntö keskittyy enemmän perinteiseen finanssisääntelyyn kuin alan elinkeinoelämän mahdollisuuksien avaamiseen huomioon ei ole otettu liiketoiminnan näkökulmia riittävästi vaikka samaan aikaan valtionhallinto panostaa voimakkaasti toisaalla tekoälyohjelmaan ja muuhun digiin startupit startupit ja projektit keskittyvät kuitenkin sinne missä lainsäädäntö ja liiketoimintaedellytykset ovat suotuisia näin on muun muassa virossa liettuassa ja sveitsissä joissa on muodostunut hyvin vahvoja lohkoketjuteknologian keskittymiä yritysten julkisten hallintojen myötävaikutuksessa yhdysvalloissa sääntelyviranomainen cftc commodity futures trading commission tutkii hyvin aktiivisesti virtuaalivaluuttoja kuka tahansa voi todeta sen ihan vain käymällä viranomaisen kotisivuilla yhdysvalloissa on otettu käyttöön futuurimarkkina ja myös institutionaalisia sijoittajia palvelevia alustoja kiinan presidentti xi jinping vastikään lokakuussa kehotti maata tarttumaan lohkoketjujen tuomiin mahdollisuuksiin sanoen että lohkoketjuilla on tärkeä rooli seuraavan kierroksen teknologisessa innovaatiossa ja teollisessa murroksessa tätä taustaa vasten tuntuu kummalliselta että suomen asenne on ollut varsin nihkeä nyt tehtyjä virheitä voi olla tulevaisuudessa vaikea korjata koska ala kehittyy erittäin nopeasti ja ja ekosysteemit muodostuvat sen sijaan muun muassa yllämainittujen maiden toimintatavat ja sääntelyvalmistelu pitäisi ottaa keskeiseksi vertailukohdaksi myös meille arvoisa puhemies siksi haluaisin viedä terveiset työ ja elinkeinoministeriöön että alan teknologia ja liiketoimintaympäristö otettaisiin uudelleenarvioitavaksi puhtaalta pöydältä ja ryhdyttäisiin tarvittaviin toimenpiteisiin alan innovaatiotoiminnan edistämiseksi

arvoisa herra puhemies harmi kun edustaja filatov lähti pois nimittäin jonkin verran tässä tästä valiokunnan mietinnöstä nostaisin esiin sen että siellä oli iso painopiste että oppisopimuskoulutuksen kokonaisuutta arvioitaisiin huolellisesti tarkemmin ja mietittäisiin ne uudistumistarpeet joita siinä on meillä oli edustaja filatovin kanssa mahdollisuus käydä viime kaudella ihan siinä eduskuntatyön alkaessa saksassa tutustumassa saksan työreformiin se oli erittäin mielenkiintoinen matka todella opettava jos kiteytän näin lyhyesti niin oli tarve uudistaa koko työelämä koska työttömyys ei taittunut ja se tehtiin sillä tavalla että koottiin yhteen kaikki toimijat toimijat päättävät elimet joita asia koski

ja sitten lähdettiin yhdessä työstämään sitä tuloksena oli se että ammattiyhdistysliike lähes kokonaisuudessaan vastusti sitä uudistusta mutta sitten sen toteutumisen jälkeen kannatti sitä ja se oli hyvin merkittävä työttömyysprosentti laski kymmenestä neljään pilkku kahdeksaan se toteutettiin usean vuoden aikana ja siinä oli mittavia uudistuksia siihen liittyi myös verouudistus eläkeuudistus ja sitten budjetoinnin uudistus täällä ensimmäisessä puheenvuorossani totesin että jollakin tavalla tulisi uudistaa tämä poikkihallinnollinen yhteistyö tämä tapa jolla budjetoimme näitä erilaisia rahoja niin kuin nytkin hallitus panostaa todella paljon tähän työllisyyteen ja yrittäjyyteen ja työllisyyteen tulee lähes kaksisataa miljoonaa uutta rahaa se on valtava panostus täällä on myös monia muita panostuksia kokonaisuutenaan siis erittäin suuria panostuksia täytyy sanoa näin oppositiopoliitikkona että olen aika huono oppositiopoliitikko koska en ajattele niin että joku asia on huono jos sen esittää hallitus enkä myöskään kyllä ajattele niin että jos joku esitys tulee oppositiosta niin se on huono vaan pohdin sitä miten se esitys vaikuttaa mikä sen lopullinen tulos on mihin se pyrkii ja nyt kun olen tätä työministeriön hallinnonalan esitystä lukenut edestakaisin läpi niin joudun sanomaan tai haluan sanoa en joudu sanomaan vaan haluan että ei se nyt ole niin huono kuin oppositio väittää anteeksi vain oppositio varmaan en enää ensi kaudelle eduskuntaan pääse mutta mietin sitä että haaste on niin kertakaikkisen kansallinen ja tämä vaatimus on niin suuri että tässä ei voi olla sellaista normaalia oppositio hallitus asetelmaa vaan kysymys on suomen kansan tulevaisuudesta kyllä juuri näin juuri ikääntyy niin viisastuu ehkä mutta arvoisa puhemies näistä työllisyyden toimista joita täällä on minä sanoisin näin että ensi jouluna sitten näemme oikeasti minkälaisia asioita näiden pääotsikoiden alle on alkanut tulla koska kun luen tuota esitystä niin monessa kohdassa se varsinainen toiminta jota on aiottu tehdä sillä rahalla jota siihen on laitettu on aika ohuesti kuvattu en sano että ei olisi ollenkaan kuvattu vaan sanon että aika ohuesti mutta antaisin tälle mahdollisuuden ja jään odottamaan tämä saksan työreformi on hyvä esimerkki siitä sen toteutus vei yksitoista vuotta yksitoista vuotta mutta se oli määrätietoinen ja se otti huomioon sen yhteiskunnan tilanteen jopa sen että saksalainen yhteiskunta on lähes diplomi insinöörivetoinen siis insinööriyhteiskunta niin eikä ole ihme että menee hyvin sanoo ilmeisesti insinööri mutta tämä on juuri se ajatus että että tulee nähdä mistä suomi on tehty ja tukea sitä osaamista joka täällä on kun nämä piilevät voimat ovat läsnä niin olen ymmärtämässä että hallituksen työllisyyspolitiikka yrittää juuri repiä nyt irti sieltä sen toimintakyvyn joka piilevänä on ja jotenkin haluaisin olla sitä tukemassa joten ensi jouluna samaan aikaan sama paikka katsotaan missä mennään

arvoisa herra puhemies ensin pitää antaa kiitokset eduskunnan teollisuusryhmän varapuheenjohtajan ominaisuudessa

puheenjohtajalle hyvästä puheenvuorosta hän ehti poistua jo mutta ehkä ne menevät sinne työhuoneeseen no niin tilastokeskuksen syksyisissä ennusteissa tutkijat aro ja rapo nostivat esiin eri alueiden väliset suuret erot suomessa lainaan heitä suoraan virallinen mantra on pitkään liittynyt koko maan asuttuna pitämiseen ja aluerakenteen tasapainottamiseen aro kommentoi keskustelua väestöstä olennaista on nähdä todellisuus sen takana ennusteen luvut kertovat siitä että jos mitään ei tapahdu kehitys tulee todella jyrkkää eri alueiden välillä tämä on meille kyllä tuttua tiedämme kaikki täällä että kun väki harvenee ja vanhenee samalla alueella tulee se johtamaan ennen pitkää sillä alueella suuriin vakaviin ongelmiin jos ajattelemme palveluverkon kouluverkon terveydenhuollon tai vanhustenhoidon ylläpitämistä lain edellyttämällä tavalla näyttää siltä että monissa kunnissa tullaan jossain vaiheessa sellaiseen pisteeseen että haasteet ovat liian suuria ja jopa ylivoimaisia vaikka arvoisa hallitus elämmekin muuttuvassa maailmassa varmasti teidänkin on myönnettävä että jos ja kun kunnat voivat pahoin niin yrittäjät voivat pahoin ja suomi voi pahoin samalla jos maaseutu unohdetaan ja se kuihtuu tai kuolee silloin myös suomen käy varmasti huonosti no toivotaan näin mutta kaikki arvoisa herra puhemies tässä on väistämättä kuitenkin tehtävä johtopäätös että koko suomi ei tule hallituksen keinoilla pysymään elinvoimaisena tiedämme että kasvun yhtenä suurena esteenä on osaavan työvoiman saatavuus tänäkin päivänä salissa on moneen otteeseen tästä puhuttu ongelma koskee siis jo koko maata mutta maaseutu kärsii eniten kaiken

elinolosuhteet ja ennen kaikkea siis työpaikat tämän kohtaanto täällä on monesti puhuttu moneen otteeseen syntyyn ovat varmasti vaikuttaneet omalta osaltansa aikanaan huono ennustettavuus ja mahdollisesti koulutuspaikkojen määrä ja kunnat ja yrittäjät ja työvoimapalvelutkaan eivät ole olleet aivan ajan tasalla eivätkä ole riittävän aikaisin löytäneet toisiansa ainakin tämmöisen havainnon tein kesällä kun kiersin suomea sain juuri hetki sitten pari tuntia sitten viestin missä kotimaakuntani yrittäjien jäsen kirjoitti huolestuttavasti huutokauppa korkeakoulujen aloituspaikoista on alkanut pääkaupunkiseudun isot ammattikorkeakoulut tavoittelevat suuria korotuksia aloituspaikkoihin osittain maakuntien kustannuksella jotta pysymme maakuntana vetovoimaisena on aloituspaikkojen lisäys oltava tasapuolinen

jokaisen ammattikorkeakoulun kannalta näin siis myös meillä satakunnassa ja ja uskon että näitä samanlaisia maakuntia on suomessa aika monta hän vielä toivoo pidetään huolta että saamme säilytettyä satakuntalaisen korkeakoulun mukana kiristyvässä kilpailussa siellä on tuotettu korkeatasoista työvoimaa maahamme ja satakuntaan nyt valitettavasti hallituksen jäseniä ei ole paikalla että voisin tämän kysymyksen suoraan esittää heille tässä on varmasti moneen otteeseen mietitty onko perussuomalaisilla mitään toimenpiteitä edustaja koponen tuossa jo luettelikin asioita ja ajattelin että vähän lisään sitä listaa mekin haluamme että olemme kustannuskilpailukykyisiä ja tehostamme koulutusta ja johtamistaitoja erityisesti julkisella puolella me kannatamme elinikäistä oppimista paikallista sopimista osatyökykyisten mukaan ottamista ja ikäsyrjinnän lopettamista edustaja kiljuselle tiedoksi haluamme ottaa kaiken ikäiset mukaan rakentamaan suomea nyt valitettavasti ei ole ministeriä paikalla mutta olisin tämän viimeisen kysymyksen esittänyt hallitukselle elikkä varmasti me tarvitsemme tässä maassa parempaa työmarkkinauudistusta kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi mutta ennen kaikkea herra puhemies tähän maahan tarvitaan kaivattua kokonaisvaltaista yrittäjyysohjelman kirjausta ja toimeenpanoa vain tällä keinolla me voisimme parantaa yrittäjien asemaa ja samalla he loisivat niitä hallituksenkin kipeästi peräänkuuluttamia työpaikkoja ja voisimme lähestyä sitä seitsemääkymmentäviittä prosenttia kiitoksia

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja laukkaselle myönteisestä ajattelusta ja tulevaisuuteen tähyämisestä tässä aikaisemmin edustaja semi pohti miten ministeriö auttaa työttömiä eteenpäin työllistymistä kehitetään esimerkiksi jatkuvan oppimisen uudistusryhmässä jossa olla mukana siellä on paljon puhuttu räätälöitävistä koulutuksista ja tuesta ja kannustuksista jotka motivoisivat siihen että kaikki lähtevät sitä osaamistaan kehittämään täällä on puhuttu myöskin näistä kuntakokeiluista jotka ovat erittäin tärkeitä on tärkeää että kuntien kaverina ja yhteistyökumppaneina toimivat niin työllisyys ja elinkeinotoimi korkeakoulut te toimistot ely keskukset ministeriö mukana ja saadaan niitä erilaisia vaihtoehtoja myöskin maahanmuuttajien osaamiskeskuksia suunnitellaan mukaan jotta he voivat siellä sitten kartoittaa sitä osaamista ohjata ja tukea väkeä koulun penkille korkeakoulut ainakaan keskustasta se kiinni että jokaisessa maakunnassa täytyy olla oma korkeakoulu joka kouluttaa osaavaa väkeä yritykseen ja työpaikoille korkeakoulujen tulee järjestää tätä pätevöittävää koulutusta ja joskus ei tarvita kokonaisia tutkintoja vaan tutkinnon osia tai erikoistumiskoulutuksia tai lyhyempiä koulutuksia täsmäkoulutuksia osaavan väen saamiseksi rinnalle tarvitaan ohjaus ja neuvontapalvelut myöskin vapaa sivistystyö on saamassa tehtäväksi lyhytkestoisten koulutusten ja tuen ja ohjaamisen tehtävän ja hakevan toiminnan ja varmasti ammatilliselle koulutuksellekin riittää paljon työtä oppimisen ja työllistämisen tukemista ja tähän liittyen olen kyllä samaa mieltä siitä että oppisopimuskoulutusta tulee kehittää jotta sitäkin kautta osaajat kädentaitajat käytännössä kätevät ihmiset löytävät oman sorvin paikkansa

puhemies ilmastonmuutoksen kunnianhimoisen torjunnan vuoksi oikea aika energiareformien tekemiselle on kyllä juuri nyt meidän tulee panostaa pienten ydinvoimaloiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja iloitsenkin siitä että tässä asiassa on tehty hallitus oppositio rajat

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat perussuomalaisten ryhmä haluaa panostaa suomeen ja suomalaisiin tarjoamalla maallemme uuden paremman sekä oikeudenmukaisemman suunnan ei ainoastaan tälle vuodelle eikä tälle vaalikaudelle vaan myös vaalikausien yli ulottuvalle ajalle perussuomalaisten mielestä suomalaisten kansallinen etu on aina meidän perussuomalaisten politiikan ytimessä ja sen lähtökohtana haluamme tarjota työtä turvaa ja oikeudenmukaisuutta on erittäin tärkeää että luomme työpaikkoja ja hallituksen tavoite seitsemänkymmenenviiden prosentin on kova mutta sitä kohti on mentävä ihmiset on saatava töihin ihmisille on löydyttävä koulutusta ja työpaikkoja emme niinkään siitä että meillä ei ole sitä työvoimaa vaan siitä kuinka niitä työpaikkoja oikeasti luodaan tuetaan suomalaista yrittäjää perussuomalaiset eivät halua luoda maahan kouluttamattoman ulkomaalaisen työvoiman halpatyömarkkinoita me emme kannata tarveharkinnan poistoa hallituksen tulee sen sijaan ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin työehtojen polkemiseen työehtojen polkemiseen harmaan talouden sekä työperäisen ihmiskaupan torjumiseksi on erittäin tärkeää että maahanmuuttajat jotka täällä meidän yhteiskunnassa ovat oppivat kielen kotoutuvat ja sitä kautta pääsevät mukaan työelämään kielitaito on avain siihen että henkilö pääsee töihin jokainen joka työtä haluaa ja siihen aktiivisesti pyrkii tulee vastaanottaa sinne työmaalle mutta kielitaito esimerkiksi hoitoalalla on äärettömän tärkeä asia

tammikuussa kaksituhattayhdeksäntoista tarkastusvaliokunta laati mietinnön kotouttamisen toimivuudesta tarkastusvaliokunta laati yksitoista eri asiakohtaa ja totesi muun muassa että kotouttamisen uudistustarpeista tulee laatia kokonaisvaltainen toimenpideohjelma joka tulee antaa selontekona eduskunnalle vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä miksi tästä mietinnöstä haluan kertoa tarkastusvaliokunta yksimielisesti totesi muun muassa seuraavaa valiokunnan mielestä maassa pitkään oleskelleille maahanmuuttajille ei ole perusteltua järjestää julkisin varoin ylimääräisiä tulkkauspalveluita silloin kun kielikoulutusta on ollut tarjolla ja tämä on erittäin tärkeä meidän muistaa turvataan sitä kielikoulutusta ja sitä että maahanmuuttajat oppivat kieltä pääsevät työelämään jotta saamme myös säästöjä sitten niissä tulkkauspalveluissa ja tämä oli se tarkastusvaliokunnan yksimielinen

se ei saa olla syy siihen että että ei sitten sinne työelämäänkään pääse lähtemään suomi tarvitsee koulutettuja hyviä työntekijöitä ja tämä korostuu erityisesti muun muassa hoiva alalla hallitusohjelma on luvannut hoitajamitoitusta suomeen ja se tarkoittaisi lisää hoitajien auttavia käsiä noin hoitajaa mutta rahoitusta tähän hallitus ei ole kuitenkaan kohdentanut siellä on vain noin viisi miljoonaa euroa mikä ei missään nimessä riitä perussuomalaiset ovat kohdentaneet hoitajamitoituksen koulutukseen kymmenen miljoonaa euroa sinne ammattikouluihin mikä tarkoittaa muun muassa lähihoitajien lisäkoulutusta ja sitten kymmenen miljoonaa sinne ammattikorkeakouluille mikä tarkoittaa muun muassa geronomeja sairaanhoitajia sosionomeja elikkä kaikkia heitä tarvitaan sinne hoivatyön kentälle ja sosiaalipuolelle täytyy olla panoksia sinne jotta voidaan sitten tämä hoitajamitoitus myös saavuttaa jos ei kouluteta lisää henkilöstöä niin mistä niitä ihmisiä sitten oikein tulee

julkaistiin yrittäjäbarometri kun täällä puhutaan paljon siitä että tarvitaan sitä työvoimaa sieltä ulkomailta niin kun kysyttiin suomalaisilta yrittäjiltä onko yrityksenne kiinnostunut rekrytoimaan ulkomaalaista työvoimaa tulevaisuudessa niin barometrin vastaukset olivat että pääkaupunkiseudulla vain kolmekymmentäkolme prosenttia yrityksistä ja muualla suomessa kaksikymmentäneljä prosenttia olisi mielenkiintoista avata myös yrittäjien keskuudessa tämä onko esimerkiksi kielitaidon puute yksi syy siellä että välttämättä ei löydetä sitä tekijää

jatkan vielä työllisyydestä ja erityisesti nuorista nuorten syrjäytyminen nimittäin on erittäin viheliäinen ongelma ja kansakunnan tulevaisuus riippuu aina korostetusti siitä miten nuorilla menee meillä ei ole varaa yhteenkään koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle syrjäytyneeseen nuoreen katsottiinpa asiaa sitten taloudelliselta tai inhimilliseltä kannalta

yli kuusikymmentätuhatta syrjäytynyttä nuorta nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamisen on oltava meidän kaikkien yhteisellä agendalla positiivista on se että viime hallituskaudella työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä saatiin merkittävästi laskemaan ja käännettyä merkittävään laskuun tästä hyvästä ja oikeansuuntaisesta kehityksestä ja sen jatkumisesta on tietysti kaikin tavoin pidettävä huolta siksi kokoomus esittää hallitusohjelmassa työllisyyspalveluille esitetyn lisäresurssin tuplaamista ja yhdeksän miljoonan lisäpanostuksen suuntaamista erityisesti toimenpiteisiin joilla saadaan nuorisotyöttömyyttä laskuun pidän tätä erittäin hyvänä ja tärkeänä

pysyviin tki panostuksiin esitämme kokonaisuutena

sataneljäkymmentä miljoonaa euroa pysyvää panostusta
arvoisa puhemies ensinnäkin kiitoksia

edustaja laukkaselle erittäin rakentavasta puheenvuorosta sitä oli ilo kuunnella työllisyysasteen nostamiseksi myös työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tärkeitä siksi ensi vuoden talousarviossa työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman käynnistämiseen varattu miljoonan euron rahoitus on tärkeä tämän hankkeen voisi minun mielestäni käynnistää sosiaali ja terveysalalla sillä olen erittäin huolissani sote alalla työskentelevien jaksamisesta ja työhyvinvoinnista esimerkiksi vuonna kaksituhattakahdeksantoista noin tuhatkolmesataa lähi tai sairaanhoitajaa jäi työkyvyttömyyseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään keskimäärin alle viisikymmentäkolme vuotiaana hoitoalalla suurin työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy ovat liikuntaelinsairaudet niin kuin monta vuotta peräkkäin mutta onneksi tämä ryhmä on pienentynyt vuosi vuodelta toiseksi suurin ryhmä on mielenterveysongelmat ja valitettavasti tämä ryhmä on kasvanut vuosi vuodelta tämä kertoo mielestäni jotain sote alan tämänhetkisestä työhyvinvointitilanteesta arvoisa puhemies mielenkiintoinen tai oikeastaan surullinen asia on se että kun puhumme siitä että suomeen tarvitaan neljätuhatta uutta hoitajaa tulevina vuosina niin tämä on sama lukumäärä suunnilleen hoitajia jää ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavien kolmen vuoden aikana jos siis emme pääse vaikuttamaan työoloihin sote sote alalla ja jos emme pääse vaikuttamaan siihen että hoitajat jaksavat olla eläkkeelle saakka töissä

arvoisa herra puhemies pääministeri sanna marinin hallituksen kaksi kokeneinta ministeriä pitkäaikaista poliitikkoa ovat työ ja elinkeinoministeriössä ministerit haatainen ja tätä tervehdin erityisen suurella ilolla ja tyytyväisyydellä on nimittäin koko hallituksen toiminnan ja suomen kansan menestyksen avain se miten tämä työllisyys ja ja elinkeinopolitiikka tässä maassa pystytään lähivuosina hoitamaan toivon molemmille ministereille menestystä tehtävissään oli tämän hallituksen vaihdoksen ehkä positiivisin osa että näin tapahtui arvoisa puhemies näiden tunnustusten jälkeen on hyvä tarkastella hieman tätä ministeriön alaa ensimmäisenä herää kysymys miksi yritykset suomessa eivät

meillä on korot nollassa monilla yrityksillä menee sen verran hyvin että niillä on vakuudet kunnossa meillä on vakaa toimintaympäristö työvoimaakin on mutta jos ei sitä ole niin monilla yrityksillä olisi mahdollisuus investoida sillä tavalla

tuotantoa ja tuottavuutta ja ei tarvittaisi uutta työvoimaa mutta näin ei tapahdu on hyvä että näitten poistojen osittainen kaksinkertaistaminen toteutetaan ensi vuoden alusta mutta tämä ei koske aineettomia investointeja ja se on mielestäni hyvin suuri puute juuri tässä tilanteessa pitäisikin hallituksen tutkia ja selvittää miten voitaisiin laajentaa nimenomaan tältä osin tätä poistojärjestelmää myönnän ja kaikki tiedämme että se ei ole ihan helppoa koneen hankinta on paljon helpompaa kuin viisauden hankinta arvoisa puhemies hallitus

käytännössä edellinen hallitus on tässä puolen vuoden aikana

ja kuntakokeilujen jatkamisen mutta muilta osin sitten ei tuloksia hallituksen politiikassa ole tältä osin tapahtunutkaan ja joudumme niitä odottelemaan hallitus valmistelee palkkatukiuudistusta tuolla valtiovarainvaliokunnassa koko valiokunta kuuli lukuisan määrän asiantuntijoita ja likipitäen kaikilta kysyin henkilökohtaisesti mitä mieltä he ovat palkkatuen käytön laajentamisesta ja kyllä se yleisin

lähes kaikilta saatu vastaus oli että se sopii vajaatyökykyisten työllistämiseen ja on siinä ihan paikallaan eli se on sosiaalipolitiikkaa enemmän kuin työllisyyspolitiikkaa mutta yksityisellä puolella elinkeinotoiminnassa se ei ole mikään hyvä pysyvä ratkaisu niihin ongelmiin joita meillä on tämä hallituksen pitäisi ottaa huomioon arvoisa puhemies meillä on käyty täällä keskustelua jonkin verran näistä työttömyysluvuista ja muistaakseni edustaja filatov sitä pohti jo heti tämän temin pääluokan käsittelyn alussa työttömän kannalta on aivan yhdentekevää johtuuko se hänen työpaikan menetyksensä tai se että hän ei saa työpaikkaa budjetista vai vero ja muista toimenpiteistä mutta eduskunnan tietopalvelu on laskenut että viisituhatta työpaikkaa menetetään ensi vuoden aikana hallituksen tämän esityksen ja politiikan johdosta ja meillä oppositiossa ei ole mahdollisuutta muuta laskelmaa tehdä kuin hankkia se eduskunnan tietopalvelusta joka on meille sitä varten mahdollisuudeksi luotu arvoisa puhemies tuo kohtaanto ongelma on sellainen että ei siihen välttämättä tarvita hirvittävästi rahaa mutta siihen tarvitaan kyllä toimenpiteitä ja siksi ihmettelen että hallitus ei siihen ole todella vakavasti paneutunut asuntopolitiikka jonka edustaja filatov myös mainitsi sellainen toimenpide mutta esimerkiksi kohtuuhintaisten vuokra asuntojen valtuus pienenee tai pysyy ennallaan niin että se jää kauas hallituksen tavoitteesta siinä olisi paikka tehdä toimenpiteitä joilla pystyttäisiin tähän vaikuttamaan konkreettisesti ja heti

työehtosopimusten rikkomisen joka on valitettavasti ulkomaista työvoimaa käytettäessä melko yleisesti ilmenevä ongelma julkisuudessa on viime aikoina uutisoitu useista tapauksista joissa ulkomaisille työntekijöille maksetut bruttopalkat ovat olleet alle puolet tai pahimmissa tapauksissa vain noin kaksikymmentä prosenttia työehtosopimuksessa määritellyistä palkoista asiantuntijoiden mukaan kyseisissä tapauksissa on käytetty hyväksi työntekijöiden tietämättömyyttä ja kielitaidottomuutta samaan aikaan rehellisesti toimivien sääntöjen mukaisesti asiansa hoitavien yritysten kilpailuasetelma tietenkin vaikeutuu niiden on vaikea vaikea pärjätä kilpailussa alipalkkausta hyväksi käyttävien yritysten kanssa tämä ei tietenkään ole rehtiä kilpailua harjoittavan yrittäjän näkökulmasta oikein ja kyllä meidän päättäjien on ehdottomasti puututtava tähän asiaan arvoisa puhemies aluehallintovirastojen tekemistä noin sadasta tarkastuksesta suurin piirtein puolessa on löydetty puutteita ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden työehtojen noudattamisessa viranomaisten kuitenkin nykylainsäädännön pohjalta vaikea puuttua havaitsemiinsa ongelmiin tehokkaasti koska sanktiomahdollisuudet ovat vähäisiä arvoisa puhemies marinin hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus siitä että alipalkkauksesta tulisi päästä eroon siihen on erilaisia toimenpiteitä mahdollista toteuttaa kuten alipalkkauksen kriminalisointi toivonkin että hallitus ryhtyy tehokkaasti ja nopeasti toteuttamaan asiaankuuluvaa kirjausta jotta työehdot saadaan kuntoon myös ulkomaisten työntekijöiden osalta
alipalkatut alit

arvoisa puhemies nimensä mukaiselta puhemieheltä puhe sujuu kuten äsken huomasin hauska huomata nyt haluan muutamiin täällä pidettyihin puheenvuoroihin ehkä täsmennystä ja kommentointia vasemmistoliiton edustaja yrttiaholla joka nyt valitettavasti on poistunut salista on aivan samanlainen ajatusmaailma tästä saatavuusharkinnasta kohtaanto ongelmasta ja ulkomaisen työvoiman käytöstä kuin perussuomalaisilla

olisi tiennyt kuka puhuu niin hyvin pitkälle hän puhui samalla tavalla kuin meidän puheenjohtajamme halla aho on usein puhunut

meitä on tästä hyvin paljon paheksuttu ja oli hieno kuulla että hallituksen omistakin riveistä löytyy ihmisiä jotka uskaltavat tuoda omia ajatuksiaan esille juuri tämä mistä hän puhui ja mistä perussuomalaisetkin ovat usein puhuneet on se että palkalla ei tule toimeen se on erittäin tärkeä asia sen kannalta että ihmiset lähtevät töihin ja hakevat töitä jotta ei käy niin että työvoiman halpatyövoimaan johtuu juuri siitä että kun ihminen tulee maahan hän saa paremman toimeentulon kuin omassa kotimaassaan jossa ehkä ei ole ollut ollenkaan toimeentuloa ja se kompensoidaan sitten tulonsiirroilla ja se palkka ei ole kilpailukykyinen ja suomalainen jää sitten siihen ihmettelemään lainanlyhennystensä kanssa että miten tässä nyt näin kävi edustaja filatov on pitkään työllisyyspolitiikan kanssa tekemisissä ja ihmettelin hänen kommenttiaan siitä ettemme halua seitsemäntoista vuotiaita nuoria töihin minä haluan että nuoret saavat työkokemusta minä haluan että ihmisellä on vapaus valita koulun jälkeen jos hän haluaa esimerkiksi olla töissä hetken aikaa ja miettiä sitä ammattiaan tiedän ihmisiä jotka eivät heti teini iässä tiedä miksi he he haluaisivat ryhtyä ja minusta heille pitää antaa mahdollisuus emme me me saa ajatella näin että

kun nuoret hakevat itseään eivätkä tiedä sitä omaa ammattiaan ja ovat ehkä töissä jonkin aikaa niin tästä syystä me emme saisi painottaa liikaa esimerkiksi ylioppilastutkinnon numeroita yliopistoon pääsyssä koska ihmisissä on myöhäisheränneitä jotka sitten myöhemmin toteavat että joku ala kiinnostaa ehkä se lukio tai muu koulu ei ole mennyt niin hyvin mutta sitten pääsykokeiden perusteella he pääsevät opiskelemaan se pääsykoe osoittaa minusta sitä kiinnostuneisuutta juuri siihen alaan ja osaamista siihen

kysynnän varassa siinä että talous pyörii tästä syystä perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti rakentuu sille ajatukselle että me annamme ihmisille enemmän elämään sitä käyttörahaa siihen liittyy juuri se että omaishoidon tuki on verovapaata emme nosta polttoainekuluja haluamme että ihmisten asuminen eläminen liikkuminen ja työssäkäynti on edullisempaa ja että ihmisille jää enemmän käteen siitä työstä koska ei ihmisiä kiinnosta se miltä momentilta tai mitä kautta se tulee vaan se mikä hänelle jää käteen ja että hänellä on varaa ostaa palveluita ja oikeastaan yksi suuri virhe minkä hallitus tekee on kotitalousvähennyksen heikentäminen koska se tukee pieniä palveluyrittäjiä ja yksinyrittäjiä olin radiossa tässä eräänä kertana ministeri harakan kanssa hän hän edellisessä työministerin tehtävässään hän sanoi että se on heikennys mutta se tehdään siitä syystä että että pienituloiset eivät voi sitä käyttää eihän se nyt ole mikään peruste että joku ryhmä ei voi sitä käyttää siihen että se poistetaan kaikilta eihän siinä nyt ole mitään järkeä aivan hyvin hyvin olisi voinut keksiä keinoja miten pienempituloisetkin pystyvät sitä käyttämään minusta tämä on erittäin

täällä on käyty mielenkiintoista keskustelua tänä päivänä työstä ja välillä jopa vähän teoreettisemmastakin näkökulmasta edustaja tuomas kettunen tässä lähti aristoteleesta asti liikkeelle ja totesi että ihminen on sosiaalinen eläin ja viittasi siihen että työ on se tapa olla sen sosiaalisen yhteisön jäsen niinhän se onkin me usein pelkistämme sen työn käsitteen palkkatyöksi olemme palkkatyöyhteiskunnan lapsia emmekä usein näekään sen ylitse että meillä on myöskin muuta työtä kuin puhdasta palkkatyötä ehkä se avainkäsite tässä kun me puhumme siitä että ihminen on sosiaalinen eläin ja näemme sen työn merkityksen siinä ei kuitenkaan olekaan se itse palkkatyö vaan osallisuus se että me olemme osa yhteiskuntaa me voimme antaa siihen oman panoksemme kasvamme siihen osaksi ja me emme ole ulkona sen takia ihmisen itsetunnon henkisen kasvun ja muun kehityksen kannalta on hyvin olennaista että me emme päästä ketään syrjäytymään on ihminen palkkatyössä tai ei tässä palataan jälleen kerran niihin ikäihmisiin jotka ovat siirtyneet jo eläkkeelle ja heilläkin on roolinsa tässä yhteiskunnassa ja sille osallisuudelle täytyy antaa tila mitä suurimmassa määrin me voimme muutenkin kuin ikäsidonnaisesti tätä asiaa katsoa meillä on myöskin muita taiteilijoista liikkeelle lähtien jotka saattavat olla luovassa työssä tehdä itse omaehtoisesti sitä työtä ja he eivät ole

kiinni suoranaisesti eli tämä osattomuus osallisuus olisi ehkä se avainkäsite kuitenkin jolle meidän täytyisi aina pystyä antamaan tilaa tässä oli sitten viimeksi edustaja meri joka pohdiskeli vähän toisesta kulmasta ja totesi miten itse asiassa kaikenlainen työ on arvokasta ja meidän täytyisi arvostaa myös hyvin simppeleitä työsuorituksia omaa kasvuprosessiaan kun itse kukin käy lävitse me näemme siellä kuinka hyödyllistä on nähdä työtä jota tehdään myöskin muuntyyppisissä verkostoissa ja muilla tavoilla kuin niillä joihin on itse tottunut ja tämä on hyvin tärkeä seikka tuoda esille tietysti me voimme todeta että virolainen ministerikin tässä kehuskeli jo meidän meidän uutta pääministeriämme siitä että hänellä on myyjänkin kokemusta s ryhmän markkinoilta sitten hän on noussut pääministeriksi

laajemminkin kokemusta ettei hän ole vain puhdas poliittinen broileri niin kuin meille usein sanotaan mutta itse sanon teille kaikille edustajille yhden vihjeen tehkää se mitä itse olen tehnyt kaikkina niinä vuosina kun olen kansanedustajana ollut olen pyrkinyt varaamaan usein tuosta talvitauon ajalta viikon useamman päivän jolloin menen niin sanottuun työharjoitteluun se työharjoittelu tarkoittaa sitä että te menette tekemään työtä niin kuin ihmiset sen tekevät seitsemältä aamulla neljältä illalla voitte mennä kouluavustajiksi minä olen ollut kadunlakaisijana voitte mennä poliisiksi voitte mennä sairaanhoitajaksi voitte mennä vanhainkotiin on pitkä lista on tullut aina kun se viikko alkaa minä toivon että minulla ei ole aikaa siihen ja kun se viikko on toteutettu vau mikä kokemus saamme pikkuisen siitä aidosta työelämästä tätä kautta tietoa ja ymmärrystä siitä miten ihmiset tässä maassa

arvoisa herra puhemies hyvää keskustelua hienoja avauksia

kun tuolta tuolta työhuoneelta seurasin erityisesti nostan mäkisalo ropposen puheenvuoron siitä työhyvinvoinnista

merkittävä asia kuinka ihminen jaksaa työssä

meidän yritysten pitää huolehtia siitä kuinka hyvin henkilöstöstä pidetään huolta ja sehän kaiken kaikkiaan määrää meidän eläköitymisen ja sitä kautta tämä tulee erityisen tärkeäksi

edustaja kankaanniemi

puheenvuoronne alku oli mainio avaus siihen kuinka asioita pitää hoitaa pitää osata noukkia jyvät aina sieltä akanoista edustaja savio ulkomaalaisten alipalkkaus

tähän haluaisin kyllä erityisesti tarttua en ottanut tuolta työhuoneesta mukaan sitä lakialoitetta alipalkkauksen mutta tuon sen teille tänä iltana vielä erityisesti ja toivon että siihen laitatte nimenne se on yhteinen asia me tarvitsemme tähän maahan yrittäjille ja työntekijöille reilut pelisäännöt ei voi olla niin että edellisen hallituksen jäljiltä edelleen olemme tässä ahdingossa siltä osin että meillä voidaan teettää töitä edelleen alle työehtosopimusten mukaisten

onneksi edellisen hallituksen pääministeri tuolta aitiosta sanoi että tämä hallitus kieltää alipalkkauksen siinä yhteydessä tarvitsen kyllä sitten tähän lakialoitteeseen myös perussuomalaisten nimet jos olette samaa mieltä siitä että tässä maassa ei saa alipalkata ketään ja siinä teillä on varmasti sitten oma osoittaa kun olette perustelleet näkemystänne sillä että ulkolaista työvoimaa käytetään täällä alipalkatusti mikä alentaa suomalaisten työntekijöiden palkkaa eli

olette lähteneet tähän ja minä toivon että tässä on nyt se silta jolla me voimme hallituksen ja opposition näkemykset yhdistää minun mielestäni tässä ei ole kyllä mitään ristiriitaa viedään tämä asia yhdessä eteenpäin täällä on keskusteltu paljon siitä mitä tarvitsisi tehdä oppisopimuskoulutuksen osalta väline joka on erityisen tärkeä ja jota pitää uudelleen edistää ja kehittää se kuuluu juuri tälle sektorille meillä pitää olla valmiuksia laventaa sitä näkemystä saattaa olla että repeän tässä nyt hieman ehkä sillekin puolelle että mitä se edustaja myllykoski nyt hallituspuolueen kansanedustajana on tätä mieltä mielestäni meillä pitää olla mahdollisuus madaltaa ensimmäisen työntekijän osalta palkkausvaatimuksia toki voi olla kertomatta ajatustani siitä mitenkä sitäkin voitaisiin edistää meillä tänään on tuohon meidän eduskunnan laskentaan vedottu ja ihan yhtä lailla jos yritys joka palkkaa ensimmäisen vieraan työntekijän ei joutuisi maksamaan ensimmäisenä vuonna sosiaaliturva ja muita vakuutusluontoisia maksuja ollenkaan ja sen henkilön työttömyysvakuutusmaksut työeläkemaksut ja työtapaturmamaksut kustannettaisiin peruspäivärahan kautta eli kolmekymmentäkaksi pilkku kahdeksankymmentä oliko se nyt sellainen niin sitä kautta se olisi kustannusneutraali koko vuoden verotulot eivät vähentyisi vähentyisi ollenkaan ajatukseni on se että se ensimmäisen vieraan työntekijän palkannut yritys voisi seuraavana vuonna saada vapautusta viisikymmentä prosenttia sitten kaksikymmentäviisi prosenttia ja sen jälkeen kun se ensimmäinen vieras työntekijä on palkattu

siihen normaaliin me tarvitsemme ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen välineitä jotta meillä ylitetään se kynnys joka täytyy ylittää mutta pidän ehdottomasti kiinni siitä että normaali tai yleissitovaa työehtosopimusta näittenkin ensimmäisten työntekijöiden osalta noudatetaan meillä on aloja missä ei ole työehtosopimusta ei normaalia eikä yleissitovaa ja niitä pitää sitten tarkastella siltä osin että emme kuitenkaan mene sille sektorille että joudumme katsomaan että

euroa täyttyy niillä aloilla joilla ei ole näitä työehtosopimuksen kriteereitä silloin ollaan sillä sektorilla mitä mitä tarkoittaa kun meillä on alipalkattuja maahanmuuttajia taikka suomalaisia työntekijöitä
edustaja myllykoski ohjeena oli viiden minuutin puheet olette aika reilusti nyt ylittänyt
arvoisa puhemies pyydän anteeksi pitkäpuheisuuttani mutta toivon että kun minulla ei puhe meinaa lakata ja pelkään että teidän ranteenne uupuu naputteluun ennen kuin minulta puhe niin voitaisiin mennä hetki vielä tältä osin

arvoisa puhemies ymmärrän kovasti hyvin tämän ohjeen mutta jollakin tavoin haluan pitää myös kiinni siitä että kansanedustajalla on rajoittamaton puheoikeus haluan toki pitäytyä siinä hyvässä korrektissa käytöksessä mitä yhdessä puhemiesneuvostossa on päätetty ja puhemiehistö on päättänyt mutta etten joutuisi tulemaan taas tänne pitämään seuraavaa viittä minuuttia ajattelen että tämä on nopeampi ratkaisu

oikeastaan se aika mitä täällä olen ei mene koskaan hukkaan tämä kaikki tulee kyllä mahdolliseksi teidän sitten katsoa vielä uudestaan yle areenan kautta jos haluatte erityisesti ihastella on tärkeää että me tässä maassa teemme politiikkaa joka mahdollistaa uusien yritysten syntymistä vieraiden työntekijöiden palkkaamista tässä olemme varmasti yhtä mieltä oli sitten kysymyksessä hallituspuolue tai oppositio meillä ei voi olla mitään erilaista näkemystä siitä ettemmekö voisi tukea niin oppositiosta kuin hallituksesta tätä hallitusohjelmaa joka pyrkii nimenomaan rakentamaan tähän maahan uutta työllisyyttä ja sitä kautta myös työpaikkoja

lyhyesti haluan korjata sen väärinymmärryksen joka edustaja meren ja minun puheenvuoroni välillä syntyi koska kun sanoin että me emme halua nuoria töihin vaan haluamme että he käyvät koulunsa loppuun niin en todellakaan tarkoittanut sitä etteivätkö nuoret saisi tehdä töitä se on eri asia vaan tarkoitin sitä että jos me mietimme yhteiskunnan kannalta työllisyysastetta ja siitä tulevaa verokertymää ja muuta niin me saamme sen paremmaksi jos nuoret käyvät sen toisen asteen koulutuksen ja sen jälkeen tekevät pidemmän

tähän yhteiskuntaan sopimattomia jos niissä tavoitellaan sitä että meillä esimerkiksi kaikki seitsemäntoista vuotiaat olisivat töissä korkean koulutuksen yhteiskuntiin ne eivät oikein sovi sitten haluaisin edustaja kankaanniemelle todeta sen että olen samaa mieltä siitä että työtöntä ei kauheasti kiinnosta mikä on meidän työllisyysaste tai työttömyysprosentti tai miten ne lasketaan hänelle oleellista on se onko hänellä työtä löytääkö hän työpaikan onko sitä työtä tarpeeksi onko sitä liian paljon niillä on merkitystä mutta meidän taloutemme näkökulmasta näillä meidän makromittareilla on merkitystä ja politiikan tekemisen näkökulmasta

vaikka niistä poistoista ja siitä että niitä poistoja laajennettaisiin sinne aineettomiinkin investointeihin ja monista muista asioista mutta tietopalvelu on laskenut sitä mitä siltä on kysytty eli se on laskenut vain sosiaaliturvakorotukset ja verotukset ja ei niitä muita vaikutuksia joita budjetissa on ja niitä ei ylipäätään ole laskettu koska budjetti on niin monesta palasta muodostunut että sitä on vaikea tehdä useimmiten jonkun lain työllisyysvaikutus ratkeaa lopulta vasta siinä vaiheessa kun se laki on valmis ja me tiedämme sen että kun lait tulevat tänne niin niissä taas on tarkemmat työllisyysvaikutukset ja näin meillä on ollut aina enkä usko vaikka kuinka haluaisimme mennä tällaiseen tarkkaan budjetin työllisyysvaikutusarviointiin että se tosiasiallisesti on kovin

prosenttia mutta nyt me käännymme positiiviseen suuntaan elikkä niitä on lisätty sen verran että tämä alaspäinmeno nytkähtää toiseen suuntaan ja siinä mielessä on tärkeää että tämä muutos tapahtuu se miksi alunperin pyysin puheenvuoron liittyy kuntakokeiluun ja aion sen kyllä nyt

elikkä lämpimänä kuntien työllisyysvastuun kannattajana haluaisin todeta sen että tässäkin on kyse siitä mitä me sitten loppujen lopuksi kuntakokeilusta saamme viime eduskuntakaudella kuntakokeilu ja maakuntakokeilu lopetettiin koska hallitus ei halunnut sitä jatkaa ja sitten myöhemmin kävi ilmi että että maakuntauudistusta ei tule

on itse asiassa aika helppo löytää työtä ja he tarvitsevat vain normaalia työnvälitystä tämä on oma iso huoleni että tämä normaali työnvälitys ei katoa niiltä ihmisiltä jotka tulevat kuntakokeilun piiriin vaan he ovat tiukasti myös sen avun piirissä ja nuoria ajatellen olisi oleellista että jo siellä opintojen vaiheessa sitä työnvälitysapua saisi lisäksi toinen riski mikä kuntakokeiluun liittyy on työmarkkinatuen maksu siinä meillä itse asiassa oli niitä elementtejä aiemmissa kuntakokeiluissa että kunnat hakivat ikään kuin taloudellista hyötyä kokeilusta eivätkä itse asiassa sitä työllisyyshyötyä ja siksi olisi tärkeää että työmarkkinatukijärjestelmää maksujärjestelmää muutettaisiin ja myös kuntouttavan työtoiminnan lainsäädäntöä kehitettäisiin koska ei ole tarkoituksenmukaista se että ihmisiä joilla on pula työstä mutta kaikki muut asiat kunnossa ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan

viime keväänä vaalien alla punavihreät puolueet huusivat liki kilpaa että ympäristölle haitallisten yritystukien aika on ohi näin ei ole kuitenkaan käymässä turvetuet elävät ja voivat hyvin ja juuri mitään ympäristöhaitallisia tukia ei ole saatu leikattua tämä siis siitä huolimatta että vihreät omassa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista vaihtoehtobudjetissaan kertoivat leikkaavansa fossiilitukia kaksisataaseitsemäntoista miljoonaa euroa ja tukia kaikkiaan miljoonaa euroa kysyisinkin tämän vuoksi vihreiltä hallitukselta sekä asianomaisilta ministereiltä missä ovat teot yritystukijärjestelmämme reformoimiseksi kilpailua ja ympäristöystävällisyyttä lisääväksi

arvoisa herra puhemies tuohon yritysteeman vähän nuorten ja syrjäytymisen ja vahvuuksien löytämisen näkökulmasta työ syntyy yrityksiin ja moni haluaisi työllistää itsensä ja kaverinsa sen esteitä on hyvä raivata pois ja moni onkin sanonut että esimerkiksi pienyrittäjän sosiaaliturvaa on hyvä kehittää kiitän siitä että valtiovarainvaliokunta on panostanut nuoriin yrittäjiin ja yrittäjyyskasvatukseen saamme toimintaan ja nuori yrittäjyys eli ny toimintaan sain olla aikanaan mukana tuomassa tätä nuori yrittäjyys ohjelmaa vapaan sivistystyön kentälle kansanopistoihin nyt tämä ohjelma saa kahdensadanviidenkymmenentuhannen euron pienen lisärahoituksen että se voi laajentaa toimintaansa eri puolille suomea tarvitsemme yrittäjyyteen liittyviä taitoja ja yrittävää asennetta tulevaisuudessa myös järjestö saa saman verran lisärahaa neljä h tukee nuorten yrittämistä ja tervehenkistä harrastustoimintaa toivon että tämän järjestön tuki kohdentuu myöskin pohjoisen suomen alueelle nuoret oppivat tekemään työtä yhdessä myöskin käden taitoja he oppivat että kaikki työ on arvokasta edustaja meri nosti esille täällä nuorten työkokemuksen merkityksen toiminnassa ja neljä h yritystoiminnassa nuoret saavat myöskin tällaista tärkeää työkokemusta meidän on yhdessä huolehdittava siitä että kukaan nuorista ei putoa kelkasta että jokainen löytää vahvuutensa ja paikkansa yhteiskunnassa ja nämä satsaukset ovat yksi askel tässä ja mikä parasta tätä voi tapahtua joka puolella suomea

puhemies edustaja juvoselle nyt alkuun hän lähti keskustelemaan tästä hoitajamitoituksesta se keskustelu varmaan jatkuu tuossa seuraavassa kohdassa tarkemmin itse olen sitä mieltä että hoitajien lisäkoulutus ei ole kestävä ratkaisu tähän meidän hoitajapulaan varmaan olette samaa mieltä siinä mielessä että nykyiset koulutusmäärät kyllä riittäisivät kunhan hoitajat vain pysyisivät alalla ja ja työoloihin työehtoihin ja työssäjaksamiseen on ehdottomasti panostettava jatkossa jatkossa nykyinen linja missä kymmenettuhannet hoitajat tekevät jotain muuta kuin ammattia vastaavaa työtä ei voi jatkua mutta jatketaan nyt sitten enemmän tästä aiheesta tuossa seuraavassa kohdassa edustaja laukkasta haluaisin kanssa hän taisi lähteä salista kehua hyvästä puheenvuorosta ja sanoa myös edustaja vikmanille vähän tämän kannattamana että ehdottomasti hallitus tulee kääntämään jokaisen kiven ja etsimään kaikki mahdolliset työllisyystoimet jotta päästään päästään seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen kuten ministeri lintiläkin tässä tässä teille kertoi mitä tulee tähän saatavuusharkintakeskusteluun niin ei minunkaan mielestäni tule saatavuusharkintaa poistaa kokonaan mielestäni tämä ei aseta ongelmia ongelmia nykyisin asiantuntijoiden saamiseksi ulkomailta lähinnä työlupien saamisen nopeuttaminen on mielestäni se millä saadaan jatkossa entistä helpommin näitä asiantuntijoita suomeen töihin silloin kun niitä tarvitaan sitten oli tämä nosto että kokoomus haluaa tosiaan lisätä näitä tki panoksia kahdeksankymmentäkaksi miljoonaa euroa ja hallituskin on tunnistanut tämän saman tarpeen lisätä tki menoja neljä prosenttia tavoitteen mukaisesti mutta kysymys kysymys kuuluukin nyt mistä kokoomus taikoisi nämä rahat

arvoisa puheenjohtaja tulin iloiseksi edustaja ikosen puheenvuorosta nimittäin hän toi esille vaihtoehtoja että tulisi jopa tuplausta työllisyyspalveluihin rahallisesti ja ja toi esille tätä että työllisyyskokeilu on hyvä asia ja niinhän se on nyt vain tulee semmoinen mielikuva että oppositio kulkee kaksilla rattailla nimittäin kun eilen toin esille

mitä hallitus esittää työllisyyspalveluihin lisärahoitusta niin minulle ilmoitettiin opposition suunnalta että tämähän ei tuo lisää työpaikkoja tämä vain tuo lisää byrokratiaa ja ja tuotiin myös esille että tämän suunnalta vain hallintohumppa lisääntyy vaikka näin näin ei ole arvoisa puhemies haluan vielä tuoda esille kuitenkin sen kun tässä edustaja heikkinen toi esille

miten kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on että täytyy kyllä muistuttaa siitä mitä tämä hallitus tulee tekemään vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarviossa panostetaan vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen ja kivihiilen käytöstä luopumista kannustetaan tulevan kolmen vuoden aikana runsaasti ja tästä ensimmäinen kolmekymmentä miljoonaa sisältyy vuoden budjettiin lisäkannusteilla tuetaan sitten kivihiilen käytön korvaavia investointeja jotka mahdollistavat kivihiilestä luopumisen ennen vuotta kaksituhattakaksikymmentäviisi haluan myös tuoda vielä esille sen että hallitus tekee oikeudenmukaista aluepolitiikkaa tästä hyvänä esimerkkinä se että kuljetustukeen tulee lisäyksiä elikkä kuusi miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä ja niin kuin olen tämän jo aikaisemminkin tässä salissa sanonut sanon sen vielä tänäänkin että tämä kuljetustuki on tärkeää elinkeino ja aluepolitiikan työkalu

arvoisa puhemies tovi sitten heräsimme suomessa siihen tarpeeseen että meiltä puuttuu koodareita se oli ensimmäinen herätys että välttämättä koulutuspolitiikka ei aina osu kohdalleen ja on hyvä että nyt koodareita koulutetaan ja muun muassa yhä useampi nuori on kiinnostunut tästä koodarin ammattitutkinnosta automaatio robotiikka ja konenäkö ovat myös vahvasti kasvavia kehitysalueita jotka tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia tuotantotehokkuuden kasvattamiseen sekä työn kuormittavuuden vähentämiseen automatisoimalla toimintoja ja lisäämällä robotiikan käyttöä pystytään vaikuttamaan pk yritysten kannattavuuteen ja liiketoimintamahdollisuuksiin työhyvinvointia unohtamatta robotiikan käyttöönottoa tukevalle toiminnalle on yrityksissä jo nyt paljon kysyntää uusinta kehitystä edustavat ihmisen kanssa samassa tilassa toimivat turvalliset yhteistyö ja mobiilirobotit jotka vähentävät työn kuormittavuutta muun muassa valmistuslinjoilla ja jopa hoivatyössä

esimerkiksi työmaiden mallinnukset tehdään tätä nykyä kolme d tekniikalla niin maan viher kuin talonrakennuksenkin osalta tarve automaatio osaamiselle on kova ja koko ajan kasvava kaikki lähtee koulutuksesta mutta osaaminen ja alan koulutus laahaavat auttamattomasti ajastaan jäljessä suomella olisi tässä hyvä mahdollisuus olla innovatiivinen ratkaisun luoja koko maailman mittapuulla ja olla jälleen askeleen edellä osaamisessa tämän mahdollistaisi kuitenkin vain panostus kaiken tasoiseen koulutukseen automaatioalalla joka voisi olla myös yksi tulevaisuuden vientituotteistamme juuri tästä aiheesta jättämässä ministerille vielä kirjallista kysymystä haluan kysyä sitä miten hallitus huomioi toimissaan automaatioalan koulutuksen kasvavan tarpeen kieltämättä tämä ala myös kiinnostaa nuoria ja heitähän meidän tulee saada kannustaa myös niitä seitsemäntoista vuotiaita täällä on puhuttu kaikkeen työelämään mahdollisimman nuorena ihmisen on lähdettävä tutustumaan erilaiseen työelämään erilaisiin työpaikkoihin tässä edustaja merikin hyvin puheenvuorossaan kuvasi omaa työhistoriaansa itsekin olen aloittanut niin kuin varmasti moni teistä mansikanpoimijana lastenhoitajana siivoojana sieltä se lähtee sitten tietää vähän mitä sitä elämältään haluaa kun kokeilee erilaisia ammatteja ja joutuu vähän tekemään ja kasaamaan itseään ja puremaan myös sitä hammasta sitten innostuu siitä omasta alasta

minä olen itse tehnyt pukertanut kaksikymmentäneljä vuotta sitä hoitotyötä toki siinä sivussa opiskellut neljätoista vuotta yötyötä täytyy sanoa että ei ole aina ollut hauska lähteä yövuoroon ja kyllä me kaikki tiedämme mistä se johtuu palkka on pieni työolot ovat vaativat vastuu on suuri valvot yksin isolla osastolla monisairaita ihmisiä ja sitä apua ei välttämättä saa olen muuten tehnyt tässä kansanedustajanakin näitä yövuoroja tuli luvattua että viimeisessä hädässä tulen ja niin olen lupaukseni pitänyt mutta ihan oikeasti kyllä se ala on kova täällä nousivat esille jo hoitajien työkyvyttömyyseläkkeet eilen esimerkiksi tuli televisiosta aika liikuttava dokumentti jossa hoitaja kertoi loppuunpalamisestaan kotihoidossa ja kyllä se kosketti täytyy tehdä suomalaiselle työelämälle jotakin että me jaksamme tehdä töitä kun hoitajat hoitavat ihmisiä niin kuinka voi olla että se hoitaja itse väsyy niin valtavasti mainitsin sen että hoiva alallakin on robotteja en tarkoita suinkaan sitä että robotti hoitaisi ihmistä ei kyllä sinne tarvitaan niitä auttavia käsiä ja meidän täytyy houkutella heidät työolot asuntopolitiikka palkkapolitiikka tänään tehy on pyytänyt sata miljoonaa euroa lisää valtionavustuksia hoitajien palkkaamiseen kyllähän se on niin että alipalkattujahan ne hoitajat ovat ja se tasa arvokeskustelu yhdenvertainen keskustelu on erittäin tärkeää ja on hyvä että alalle hakeutuu myös miehiä koska minä uskon niin että sitä kautta me saamme myös sitä keskustelua nostettua ja ehkä sitä palkkaa hilattua sinne minne se kuuluu kun olemme vastuussa niistä ihmisistä

suomen teollisuus kasvaa saamme nuoria töihin ja verokertymää koska se on se avain sille että voimme jakaa yhteistä hyvää

arvoisa puhemies osaavan työvoiman tarve suomessa on tosiasia ja se on muodostunut jopa kasvun esteeksi väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa meillä on paljon työvoiman tarvetta erityisesti palvelusektorilla jolle ei tällä hetkellä löydy työntekijöitä sitten työntekijöitä sitten meillä

on muita innovatiivisia aloja joilla on myöskin huutava pula osaajista koodareista ohjelmoijista ynnä muista samaan aikaan meillä on kuitenkin nuorilla työttömyyttä mikä on erityisen hankala asia täällä on puhuttu paljon siitä millä tavalla nuoria saataisiin kiinni työnsyrjään se minkä itse näen tärkeänä on kyllä se että aletaan tekemään töitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa että saadaan kesätöitä ja kunnat käyttävät esimerkiksi kesäseteleitä nuorten ensimmäisen työpaikan siellä opitaan niitä tapoja millä tavalla käydään töissä ja mitä työhön kuuluu on ilmeisen selvää että myöskin vanhempien malli toimii tässä tärkeänä motivaattorina millainen millainen perhetausta on ja minkälaisia roolimalleja kotoa on saatu yksi asia joka johtaa myös nuorten työttömyyteen ovat nuorten mielenterveysasiat nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina ja hoitoonpääsyssä on hankaluutta hoitoonpääsy on monen mutkan takana

helposti nuorten saatavilla meillä on paljon tehtävää mielenterveyspalvelujen parantamisessa tässä yksi keino olisi terapiatakuun käyttöönotto kansalaisaloitteen mukaisesti on jo saapunut eduskuntaan ja sen käsittely alkaa alkuvuonna opintotuen tulorajan nosto on myöskin keino kannustaa tekemään töitä toki niin että opiskelut eivät siitä häiriinny häiriinny täällä oli esillä myöskin tämä nuorten yrittäjyystoiminta olen tehnyt siitä talousarvioaloitteen mutta on hienoa että hallitus lisätalousarviossaan löysi tähän rahat koska se on ollut oppilaitoksissa osittain todella tärkeä tärkeä väylä tutustua yrittäjyyteen oppisopimuskoulutusta tulee kehittää sitä ei ole tällä hetkellä kovin laajalti ja osiltaan siitä puuttuu kannustavuus erityisesti työnantajien suuntaan sitä pitäisi saada kannustavammaksi ja sellaista palautetta on tullut että pitäisi jollakin tavalla myöskin sitoutua ainakin joksikin aikaa sen työnantajan palvelukseen joka on osallistunut koulutukseen

on ilmiselvää että

elinikä kasvaa koko ajan eikä voida olettaa että että työt loppuvat aikaisemmassa vaiheessa tällä hetkellä meillä yhteiskunnassa on tietynlaista työsyrjintää jo yli viisikymmentäviisi vuotiaiden osalta ja sitä meidän pitäisi pyrkiä kaikin tavoin vähentämään nuorisotyöttömyyden ohella yksi keino siihen olisi työttömyysputkesta luopuminen jolloinka yhteiskunta ei tarjoaisi suoraan sellaisia mahdollisuuksia joihin työnantajat helposti tarttuvat tarttuvat ehdotusta työttömyysputkesta jos jos työntekijä on jo yli viisikymmentä vuotias tärkeä asia ovat osatyökykyiset heidän työllistämisensä sillä on merkitystä tietenkin työvoiman saatavuuden kannalta että me saamme kaikki mahdolliset töihin kykenevät työhön mutta samalla myöskin heidän oman ja toimintakykynsä kannalta perheuudistus on myös tärkeä huomioida tarvitaan työllisyyttä ja tasa arvoa vahvistava perhevapaauudistus kokoomuksen mallissahan kotihoidon tuki korvataan joustavammalla hoitorahalla tuet riittäisivät täysimääräisinä puoleentoista vuoteen asti ja puolitettuina kolmeen vuoteen asti samalla se mahdollistaisi myös joustavat työsuhteet perheen tarpeiden mukaisesti

arvoisa puhemies täällä on opposition taholta kyselty mistä kokoomuksen vaihtoehdossa tulisi raha näihin meidän moniin hyviin moniin hyviin kohteisiin joita olemme esittäneet kysymys on oleellinen ja ja vielä kerran on syytä kerrata ero hallituksen vaihtoehdon ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetin välillä tämä ero on oleellinen erityisesti kun keskustellaan tästä työ ja elinkeinoministeriön pääluokasta ero hallituksen vaihtoehdon ja kokoomuksen vaihtoehdon välillä kiteytyy työllisyyteen hallituksen vaihtoehto vähentää eduskunnan tietopalvelun mukaan työllisyyttä viidellätuhannella ja kokoomuksen me olemme esittäneet eduskunnan tietopalvelun ja muiden asiantuntijoiden laskelmiin pohjautuen yli kuusikymmentätuhatta työllistä lisää eduskunnan riippumattoman tietopalvelun arvio kattaa näistä uusista työllisistä

on se merkittävä ero tämän vuoksi kun me lisäämme työllisyyttä mutta hallitus vähentää työllisyyttä meillä riittäisi kestävästi rahaa myös tärkeisiin hyviin kohteisiin lisätä ja sen lisäksi myös keventää verotusta tämä on tämä on aivan oleellista ymmärtää sen sijaan vähän ihmettelen

niitä niin kevyitä kevyitä puheita joita

hallituksesta esitetään työllisyyden noston puolesta työllisyyden nostoa pidetään kyllä tärkeänä puheissa mutta ne teot teot puuttuvat hallituksen koko hallitusohjelman uskottavuus lepää työllisyyden kasvun varassa ja samalla kuitenkin kaikki vaikuttavat työllisyystoimet puuttuvat hallitus ajaa oman ohjelmansa toteutuksen kriisiin ensi vuoden aikana jos eduskunnalle ei pikaisesti esitellä tarvittavia työllisyystoimia arvoisa puhemies meidän kokoomuksen vaihtoehto esittämämme työllisyystoimet joilla päästään kuuteenkymmeneentuhanteen uuteen työlliseen ovat teidän vapaasti käytettävissänne niitä ovat myös muut asiantuntijatahot esittäneet ottakaa ja tehkää nyt näitä työllisyystoimia älkää kaatako omaa ohjelmaanne

arvoisa ennustelaitosten mukaan talouskasvu hyytyy ainakin nyt kahdeksi seuraavaksi vuodeksi se on vakava asia valtiovarainvaliokuntakin toteaa että talouskasvu joka siis hyytyy on kotimaisen kulutuksen varassa ja suomen pankin eilinen talouskatsaus kertoi että kotimainen kulutus on hiipumassa ihmisten luottamus yleensä tulevaan on jyrkästi alentunut näin lukee siellä suomen pankin raportissa ja kun hallitus on rakentanut työllisyyden varaan koko talouspolitiikkansa niin tästä seuraa vakavat näkymät siis talouskasvu hiipuu kotimainen kulutus hiipuu työmarkkinat hyytyvät niin kuin siitä seuraa työllisyyden kasvun pysähtyminen ja jopa työllisyyden heikkeneminen ja kun tämän varaan on on rakennettu talouspolitiikka tälle hallituskaudelle niin tarvitaan todella voimakkaita nopeita toimenpiteitä tilanteen kääntämiseksi hallitus on siirtänyt työllisyystoimenpiteet kolmikantaiseen valmisteluun jossa työmarkkinaosapuolet ovat vahvassa asemassa se on periaatteessa kaunista ja hyvää mutta tiedämme jo nyt olen kahdelta asiantuntijalta kuullut jotka seuraavat tuota tai ovat siellä siellä edustajiensa kautta mukana että noissa neuvotteluissa ei ole päästy eteenpäin tähän mennessä käytännössä ollenkaan ainoa tulos on ollut tuo kuntakokeilun jatkaminen eli se että valtio käyttää rahaa

tähän tarkoitukseen mutta hyväosaiset työnantajat ja hyväosaiset työntekijäjärjestöt eivät ole vielä ottaneet minkäänlaista vastuuta tästä vakavasta tilanteesta vetoan siihen että hallitus lähtee tekemään näitä toimenpiteitä joita löytyy kyllä pitkä lista muun muassa pääjohtaja olli rehnin eilen esittämiä toimenpiteitä arvoisa puhemies aluepolitiikasta täällä ei juurikaan ole puhuttu kun ministeri kulmuni oli vielä elinkeinoministerinä tai taisi olla siinä vaiheessa kun hän taisteli puolueen puheenjohtajuudesta niin hän sanoi että hän tulee pitämään huolen siitä että aluepolitiikka ja alueellistaminen saa todella vahvan vauhdin mitään ei ole tapahtunut ei minkäänlaista muutosta ole tapahtunut

on menossa eteenpäin on se että metsien hakkuita aletaan rajoittamaan tämän punavihreän politiikan ansiosta ja se jos mikä on alueellinen takaisku jos keskusta sen hyväksyy niin hyvästi se se vauhti on menossa

on nyt jo voimakasta ja on edelleen kovan kiristyksen kohteena jos jos siihen menette että metsien hakkuita ei suomen teollisuuden tarpeita vastaavasti sallita jatkossa niin meillä on kylmät olot tässä maassa arvoisa puhemies olen täällä kertonut lyhyesti sen mitä itse olen ilmastopolitiikan osalta tehnyt ja totean sen ehkä lyhyesti vielä uudelleen muutin puutaloon jossa on maalämpö vaihdoin auton vähäkulutukselliseen hankin polkupyörän kävelen entistä enemmän kierrätän hankin terveellisempää ja kasvispitoisempaa ruokaa kuljen junalla työmatkat ja niin edelleen jos me kaikki joilla on siihen mahdollisuus minulla on tietysti hyvä mahdollisuus tekisimme vapaaehtoisesti samalla lailla niin me saisimmekin paljon tulosta aikaan mutta hallitus yrittää nyt pakottaa ajaa ihmisiä kepillä tämmöiseen ilmastopolitiikkaan ja se ei tule tuottamaan hyvää tulosta se saa vastustusta no perussuomalaiset kun ajavat realistista ilmastopolitiikkaa niin kannatus nousee tehdään koko eduskuntana järkevää ilmastopolitiikkaa emme me kiistä etteikö ilmasto muutu ja tilanne pahene mutta lääkkeet siihen eivät ole ne jotka hallituksella on eli että kiristetään köyhiä ihmisiä ajetaan teollisuus maasta pois ja ajetaan hakkuut liian tiukalle

keskustelua vaivaa ilmiselvästi se että me emme joko tahdo ymmärtää mitä toinen sanoo tai me emme aidosti ymmärrä kun olen nyt seurannut tätä keskustelua ja kuunnellut opposition puheenvuoroja tässä nyt peräjälkeen minulla on yhä enemmän sellainen käsitys että tässä ei ole kuullun ymmärtämisessä vaikeuksia muuta kuin sillä tasolla että tahto puuttuu ja sen takia me nyt jankutamme näitä samoja asioita en nyt vaivaudu lähtemään keskustelemaan ilmastonmuutoksesta mutta otan nyt esimerkiksi tämän edustaja vikmanin hyvin vakuuttavilla äänensävyillä käytetyn puheenvuoron siitä miten kokoomuksen budjettilinjaukset eroavat olennaisesti hallituksen tekemistä budjettilinjauksista

kun te väitätte että hallituksen budjettiesitys vähentää työpaikkoja viisituhatta ja eduskunnan tietopalvelu on tuottanut sen tiedon ja niin edelleen ja niin edelleen niin me olemme aika monisen monta kertaa täällä jo

simulointimallissa ekonometrisessä mallissa jota tuolla on käytetty on yksi laskentaelementti joka lähtee liikkeelle siitä että perusturvan nosto ennen kaikkea työttömyysturvan nosto jo laskennallisesti tuottaa tietyn työpaikkojen vähenemisen eli työttömyyden kasvun eli tässä suhteessa se malli tuottaa tämän tuloksen ja yhtä lailla me tiedämme että siinä samassa kokonaismallissa näkyy se että tämän budjettiesityksen kokonaisuudessa tämä ei sillä on myöskin kulutuskysyntää lisääviä vaikutuksia joilla on myöskin työllisyysefektit seurannaisuudet ja niin edelleen

me olemme tätä nyt yrittäneet vakuuttaa ja vakuuttaa ja vakuuttaa että voitte poimia yhden elementin erilleen ja jankuttaa sitä täällä meille moneen kertaan ja se muuttuu todeksi todeksi kyse on vielä kaiken lisäksi ennusteesta toinen seikka joka tässä tuli vastaan teidän puheenvuorossanne te sanoitte selkeästi ja tämäkin on jo moneen kertaan sanottu että tässä budjettiesityksessä ei ole yhtään selkeätä konkreettista työllistävää kiihdyttävää tointa ja otan nyt vain yhden esimerkin mutta me voimme ottaa niitä muitakin me olemme jo jo moneen kertaan todenneet että muun muassa tämä tuplapoistojen käyttöönotto jonka tämä hallitus tällä budjettiesityksellä tekee tulee kiihdyttämään investointeja se on bonus siihen että tehdään investoinnit tässä vaiheessa ja se on selkeä konkreettinen investointeja tukeva toimi ja sillä on työllisyysvaikutuksia tämä menee hyvin vaikeaksi jos me emme voi hyväksyä sitä että meillä on argumentit tässä vaan me vain jankutamme ja jankutamme siinä mielessä toivoisin vähän niin kuin

haluan kiittää edustaja ikosta kaupunkien roolin korostamisesta työllisyyden edistämisessä meillä on myös espoossa hyviä kokemuksia kaupungin aktiivisesta roolista työvoimapalveluiden tarjoamisessa ja yhteistyöstä te keskusten kanssa kaupungeilla on intressi työllistää omia asukkaitaan ja kaupungeilla on intressi ja mahdollisuudet rakentaa yhteistyöverkostoja oppilaitosten ja yritysten kanssa työllisyyden parantamiseksi myös nämä maahanmuuttajien osaamiskeskukset ovat hyvä esimerkki ja lupaavaksi osoittautunut konsepti jonka tukemista kannattaa jatkaa

jonka tyyppiseltä yhteistyöltä rahoitus uhkaa nyt pudota pois ja sen ei kannata antaa tapahtua eli kaupunkeja todella kannattaa pitää kumppaneina ja tukea kaupunkien välistä yhteistyötä kestävän kaupunkikehityksen ja elinvoiman kasvattamiseksi vielä totean että elinvoiman tukeminen edellyttää myös riittävää koulutuspaikkojen turvaamista kaupungeissa jotta osaavaa työvoimaa on tarjolla myös julkisia hankintoja voidaan käyttää työllisyyden edistämiseen tässäkin ollut edelläkävijä arvoisa puhemies lopuksi täytyy todeta vähän samaa kuin mihin edustaja kiljunen tässä lopetti että salissa on nyt aika moneen kertaan kuultu opposition kritiikki hallituksen työllisyyspolitiikkaa kohtaan ja hallituksen vastaukset ajattelen että nyt olisi hyvä antaa hallitukselle aikaa näyttää miten nämä toimet alkavat purra ja ja jatkaa sitten tätä keskustelua

arvoisa puhemies ensinnäkin toivoisin edustaja kiljuselta hieman maltillisempaa otetta sen suhteen miten pyritte lähtemään neuvomaan oppositiota tahdon asioista kun katsoo teidän omaa siellä yli satakolmekymmentä kertaa selvitetään asioita laaditaan tiekarttoja perustetaan työryhmiä mitä siellä ei tehdä siellä ei tahdota siellä ei haluta siellä ei päätetä jotenka kannattaisi olla hieman varovaisempi siinä miten lähtee näistä oppositiota opettamaan

kivihiilen kiellon ja siitä edustaja kettunen voi kyllä tietysti hakea kunnian omalle puolueelleen sipilän hallitus kun oli sitä tekemässä mutta marinin hallituksen cvhen sitä ei kyllä merkinnäksi saa millään arvoisa puhemies nyt meidän tehtävänä on pohtia täällä yhdessä uusia keinoja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi tätä työtä tulee tehdä toki rakentavasti ja siksi olemme kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa pyrkineet kannustamaan hallitusta tarttumaan reippaasti leikkaussaksiin ja puuttumaan paisuviin ympäristölle haitallisiin yritystukiin

arvoisa herra puhemies työllisyys ja talous ne ovat ne lähtökohdat jotta me voimme tulevaisuudessakin menestyä koko suomen voimavarojen käyttöönottaminen se pohja jolle tämä talous meille tehdään tulee yritysten kautta yritysten menestymisen kautta yritysten investointien kautta sen avulla että yrityksillä on luotto tulevaisuuteen ne

ainoastaan tämä meidän hyvinvointiyhteiskuntamme jatkossakin pitää yllä ja rahoittaa pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat yli yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia tästä meidän kokonaisyritysten määrästä ja sen takia on aivan keskiössä se kuinka nämä yritykset pärjäävät minkälaisia kannusteita niille annetaan

ne voivat menestyä ja tuoda meille sitä hyvää mitä me voimme sitten täällä omilla päätöksillämme kohdentaa eri eri paikkoihin yrittäjille on monia hyviä tekijöitä sisällä niitä mitä edellisellä vaalikaudella aloitettiin on pidetty ja ja saatu saatu myös uusia tekijöitä siihen että että nimenomaan pienet ja keskisuuret yritykset hyötyvät edustaja kiljunen täällä mainitsi nämä yritysten tuplapoistot se on erittäin merkittävä merkittävä tekijä tämä ei ole pelkästään pelkästään tavanomaisten yritysten vaan myös maatilojen käytössä ja tämä on hyvä erittäin hyvä tärkeä juttu samoiten sitten tämä yrittäjävähennyksen säilyminen tässä kokonaispaketissa osana on sekin erittäin erittäin hyvä näiden työmarkkinaratkaisujen mitä tällä hetkellä maassa on menossa tietysti soisi menevän mahdollisimman nopeasti eteenpäin se että ne ne menisivät maaliin ja saataisiin tänne koko maahan on ihan keskeinen tekijä ja tässä ei voi tietysti muuta kuin kannustaa työmarkkinajärjestöjä siihen että että ne saavat asiat sovittua nopeasti ja ja sitä myöten tulee sitten sekä sinne työntekijäpuolelle että että luonnollisesti työnantajille myös se varmuus siitä

joku edustajista nosti täällä aluepolitiikan esiin aluepolitiikka on nimenomaan sitä että koko suomessa on edellytykset yrittää koko suomessa on edellytykset asua ja ja kouluttautua perustaa se perhe sinne yksi aivan keskeinen osa minkä ministeri kulmuni elinkeinoministerinä käynnisti on tämä valtionhallinnon paikkariippumaton työ eli eli voidaan asua tehdä töitä toimia useilla ja nyt sitten tämän temin perässä myöskin puolustusministeri on tämän selvityksen käynnistänyt siellä toki toki on tähän reppureissaamiseen totuttu jo aikaisemminkin ja siellä on varmasti edellytyksiä myöskin mutta kun meillä kerran tietoliikenneyhteydet paranevat meillä on edellytyksiä tehdä töitä töitä paikkariippumattomasti niin annetaan sille ihan ihan reilusti mahdollisuudet tämä on aluepolitiikan kannalta äärimmäisen tärkeä asia aluepolitiikkaan liittyy myös se että meillä hyödynnetään niitä luonnonvaroja mitä tuolla maakunnissa eri puolilla on ja nämä metsät ovat aivan keskeinen osa sitä jos meillä ei metsäteollisuus investoi sitä kautta muodostu vientituloja niin sen jälkeen meillä on kyllä hyvin vaikeat ajat edessä eli metsätalouden investointeihin pitää valtionhallinnon puolelta kannustaa kaikin mahdollisin keinoin se että ainespuu ja jalostettava puu mahdollisimman korkealla asteella jalostetaan ja hyödynnetään on aivan keskeistä mutta sitten näitä sivuvirtoja joita tulee käytetään energiaksi kuin myös sitten pienpuuta metsähoidollisesti meidän pitää tehdä ajoissa toimenpiteet ja tässä on myöskin energiakäyttöön meille erittäin tärkeätä ja välttämätöntä polttoainetta jonka tukipolttoaineena sitten turve luonnollisesti toimii tämäkin on semmoinen kirous mitä täällä kokoomuksenkin suunnalta aina nostetaan esiin mutta hyvänen aika ihmiset tässä on tuhansia työpaikkoja tuolla maakunnassa kiinni meillä ja se puu palaa puhtaammin kun siinä on turve tukipolttoaineena mukana sen lisäksi tekniikka kehittyy savukaasupesurit ja niin edelleen olen tähän aiheeseen hyvinkin paljon tutustunut pidetään niistä vahvuuksista kiinni mitä meillä siellä on huoltovarmuudesta energiaomavaraisuudesta työllisyydestä kaikki niitä meille keskeisiä asioita herra puhemies ihan loppuun vielä se mikä tietysti tähän temin alaan kuuluu vahvasti on matkailu matkailussa meillä on hurja potentiaali suomessa meillä on erilaisia hyviä matkailukohteita itse tulen vahvalta matkailupaikkakunnalta ähtäristä ja tähän on haluttu panostaa saada kansainvälisiä turisteja kotimaisia turisteja meidän jokaisen kannattaisi tehdä vielä enemmän kotimaan matkoja käyttää siihen rahaa koska tällä on valtavat välilliset työllisyysvaikutukset näille paikkakunnille missä matkailu on vahva kiitos

arvoisa puhemies edustaja heikkinen toi tuossa esille näitä kunnianhimoisia ilmastotekoja ja täytyy vielä muistuttaa mitä muuta tämän kivihiilen poistamisen lisäksi hallitus tulee tekemään biotaloutta kiertotaloutta hallitus esittää biokaasun käyttöä liikenteessä ja ja energiantuotannossa biokaasuohjelman toimeenpanolla ja biokaasuohjelmaan varataan se viiden miljoonan euron lisämääräraha jo ensi vuodelle

sitten jatkossa mutta haluan myös ottaa esille tämän metsätalouden nimittäin tässäkin salissa on käyty tätä keskustelua ja ja on tuotu esille riittävätkö meidän metsävarannot nyt täytyy muistaa myös se mitä ministeri lintilä toi tässä aikaisemmin päivällä esille bruttokansantuotteesta neljäkymmentä prosenttia tulee viennistä ja metsäteollisuus on iso

vientiteollisuus selluteollisuus nämä tulevaisuuden biotuotetehtaat on yksi ratkaisu ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä nimittäin nämä biotuotetehtaat tekevät sivuvirtoina jo sähköä siihen malliin että sähköä syntyy silloinkin kun ei tuule ja täytyy muistaa että sinne sellukattilaanhan ei mene mikään tukkipuu vaan se kuitupuu roskapuu ja kun se kuitupuu saadaan tuolta metsästä hyötykäyttöön niin metsät sitten kasvavat ja sitä kautta tulee sitä tukkipuuta millä sitten edistämme mekaanisen puuteollisuuden kautta puurakentamista tämä jos mikä on sitä edistyksellistä ilmastonmuutoksen ehkäisemistä ja hallitus tekee ja työtä sen eteen että tällä hallituskaudella nämä asiat menevät eteenpäin

puheenjohtaja ajattelin että en tässä osiossa käytä puheenvuoroa mutta edustajat heikkinen ja vikman kyllä kannustavat nyt tämän puheenvuoron käyttämään onneksi politiikassa ja hallituksissa on eroja kokoomuksen työllisyyspolitiikka on leikkauspolitiikkaa te siis säästätte viisisataa miljoonaa viemällä työttömien eläkkeet ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta ei ei teidän mallissanne kertyisi eläkettä enää ollenkaan

eli kaikkein köyhimmältä viidennekseltä tulot tippuvat ja vähävaraiset joutuvat ahdinkoon tämäkö on teidän ykköstyöllisyystoimenne ajaa pienituloiset suomalaiset kriisiin ihmettelen kovasti te tartutte vain tähän viidentuhannen

lisätyöttömän lukuun lukuun mutta meidän työllisyysohjelmammehan on aivan muuta kun otetaan tämä irti siitä ja ja niitä toimenpiteitä sitten käynnistetään aluepolitiikan osalta tämä hallitus tekee enemmän kuin yksikään hallitus pitkiin aikoihin aluepolitiikkaa ovat liikennepolitiikka koulutuspolitiikka ja tällä hallituksella on huikeat panostukset panostukset sinne koulutusleikkaukset miljardi viime hallituskaudella leikattiin koulutuspolitiikasta ja samalla aluepolitiikasta yksi miljardi ja nyt tämä hallitus laittaa jo ensimmäisenä ensimmäisenä vuonna sinne kolmesataaviisikymmentä miljoonaa lisää rahaa palautetaan maakunnan kehittämisrahaa maakuntaliitoille työkaluksi jatketaan aiko ohjelmaa eli

kaupunkisopimusmenettelyä kaksikymmentäkaksi miljoonaa millä on saatu äärimmäisen hyviä tuloksia kaupunkiseuduilla ja ja erityisesti näillä ohjelmilla on vahvistettu niitä osaamisalueita niin kuin pohjois karjalassa metsäosaamista siis tämä on sitä oikeata aluepolitiikkaa millä saadaan sitten kumipyörät pyörimään tuolla maakunnissa arvoisa

herra puhemies työllisyystoimia todellakin tarvitaan pääsemme siihen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteeseen kyllä tarvitaan toimia hyvä että aktiivimalli purettiin siitä kaikki olemme varmasti täällä olleet yhtä mieltä ja se on ollut tosi hyvä meillä on paljon suomessa työtä josta ei välttämättä huomata että joku sen tekee ja yleensä se liittyy ihmisen hoitamiseen vanhustenhoitoon ja omaishoitoon perussuomalaisille on erittäin tärkeää että perhehoitoa saadaan kehitettyä entisestään ja yhä useampi monesti juurikin hoiva alan henkilö perustaa perhehoitoyrityksen esimerkiksi hoitaa vanhuksia omassa kodissaan että tätä työtä tuetaan ja annetaan riittävästi sitä signaalia että työ on arvostettua siihen liittyvät esimerkiksi perhehoitajien palkkaus

myös lakialoitteen tämä on toistoa viime kaudelta ja se liittyy siihen että omaishoitajalla tulisi olla mahdollisuus jäädä työelämästä omaishoidon vapaalle silloin kun sen aika on nykyinen työsopimuslakihan sanoo

työnantajalla on mahdollisuus antaa tätä vapaata ja kun se ei ole velvoittavaa niin tein siitä kirjallisen kysymyksen jossa todettiin että tätä ei välttämättä tiedetä eivät nämä työssä olevat ihmiset tiedä sitä mahdollisuutta että he voisivat edes yrittää päästä omaishoidon vapaalle ja silloin kun on selkeä omaishoidon sopimus silloin on ymmärrettävää että voisi jäädä työelämästä pois siksi hetkeksi hoitamaan

se toki koskee koskee kaikenlaista omaishoitoa mutta myös näitä äkillisiä lyhyempiä hoivahetkiä kuten esimerkiksi saattohoitoa josta eduskunnassa on puhuttu ja josta seuraavassa asiakohdassa sitten myös varmasti puhutaan niin että sillä hetkellä kun hoidon tarve on suuri läheinen voisi jäädä hoitamaan sitä läheistään no sitten kysytään näin että no milläs milläs palkalla sitä sitten no tulisi se omaishoidon tuki mutta kyllä myös sitä on mietittävä tulevaisuudessa millä tavalla se käteen saatava korvaus ja raha olisi suurempi kuin tällä hetkellä onko se sitten omaishoidon tuki joka on verovapaa vai olisiko se kokonaan kelalta erillinen korvaus että se yltäisi siihen työtuloon saakka mutta omaishoito säästää yhteiskunnan varoja se on inhimillisesti oikea se on hyvä hellä lämmin tapa hoitaa sitä läheistä kotona ja kun hallitus on linjannut että työelämän ja omaishoidon yhteensovittamista lisätään näin olen ymmärtänyt toivoisin sitten kuulevani millä tavalla tämä tullaan tekemään millä tavalla työssäoloa ja omaishoitoa voidaan yhdistää että se olisi jokaiselle sitten joskus mahdollista uskokaa tai älkää mutta jossakin vaiheessa me kaikki olemme omaishoitajia eli tehdään päätöksiä siihen varautuen

arvoisa puhemies halusin tässä ottaa esille tämän kuusi aika hankkeen jonka edustaja ikonen nosti esille tämä hankehan kehittää uusia fiksumpia palveluja ja toimintamalleja nimenomaan kaupunkiseuduille ja siinä ovat mukana helsinki espoo vantaa tampere turku ja oulu sen rahoitukseen osallistuvat näitten kaupunkien lisäksi euroopan aluekehitysrahasto euroopan sosiaalirahasto valtio omalta osuudeltaan ja erilaiset hankekumppanit siinä on mukana tästä on saatu erittäin hyviä kokemuksia on löydetty uusia innovatiivisia tapoja tuottaa palveluita myöskin liikenneratkaisuihin ennen kaikkea myös ilmastotavoitteiden saavuttamisessa kaupungit ovat tehneet hyvää yhteistyötä kuten tiedämme niin kaupungeissa asuu kuitenkin merkittävä määrä suomen väestöstä jolloinka kaupunkien ja sillä miten palvelut ja järjestelmät yhteiskuntarakenne siellä toimivat on hyvin suuri merkitys suomen suomen kannalta ja työpaikkojen saatavuuden ja ylipäätänsä elinvoimaisuuden kannalta sen takia

todella tärkeätä että tämän mallin jatko menisi tällä entisellä järjestelyllä myöskin edustaja tiina elo toi esille huolensa tämän kuusi aika hankkeen osalta sen verran tässä haluaisin sanoa että tämähän on sitten jos eu rahoitus siihen saadaan hallituksen käsissä miten se raha kaupungeille kaupungeille jaetaan kyse on tietenkin hallituksen päätöksestä jatkossa jos eu tuki siihen tulee nämä isot kaupungit ovat kuitenkin valmiit itse rahoittamaan ja eullekin on tietenkin merkitystä sillä miten potentiaalisia kohteita tässä haussa on haluan tässä vielä ottaa esille tämän edustaja juvosen nostaman tuetun hoivavapaan mikä on on myöskin tärkeä asia mitä kokoomus on myöskin nostanut esille että jos omainen äkillisesti esimerkiksi sairastuu niin olisi mahdollisuus jäädä jäädä häntä hoitamaan ja sitä voitaisiin myös tukea yhteiskunnan kannalta se kuitenkin kokonaiskustannuksiltaan tulisi varmasti edullisemmaksi

puhemies edustaja heikkinen ojensi minua kohteliaasti esiintymään hieman maltillisemmin suhteessa tähän hallitusohjelmaan joka on kuulemma täynnä selvityksiä lähdetäänkö siitä liikenteeseen että tietysti meidän kannattaa opettaa toinen toisiamme ja mielelläni kuulen kuulen ohjeistuksia itselleni sanon näin että paras paikka kuitenkin on aina katsoa peiliin ja sieltä oppii kaikkein eniten itse asiasta siitä että selvityksiä on runsaasti eikö se että hallitusohjelmassa painotetaan että me selvitämme asioita osoita nimenomaan maltillista lähestymistapaa ei rynnätä soitellen sotaan vaan halutaan asiat huolellisesti tutkia selvittää ja siltä pohjalta tehdään sitten päätökset jotka kestävämpiin lopputuloksiin tämä osoittaa malttia ja minäkin haluan sen hyvin maltillisesti teille hallituksen peruslähtökohta sisältö on kuitenkin hyvin selkeä siellä tällä hallitusohjelmalla olemme luonnollisesti panostamassa työllisyyteen se on tässä peruslähtökohta mutta myöskin sillä tavalla budjetti on rakennettu että me pyrimme tulojaon tasaamiseen se on selkeä lähtökohta tässä hienoa on myöskin se että seitsemälläkymmenellä prosentilla kotitalouksista kotitalouksista tulot nousevat täällä edustaja vikman viittasi siihen että velkaantumista velkaantumista se tehdään termiä leikkaamalla tulevilta sukupolvilta minusta edustaja eskelinen täällä muotoili melkoisen hyvin kun viittasi teidän toimiinne silloin kun te olitte hallituksessa viime kaudella te leikkasitte silloin nykyisiltä ihmisiltä minä voin viitata suoraan teidän hallitusohjelmaanne budjettiesitykseennekin senkin perussisältö on leikata nykyisiltä sukupolvilta nykyisiltä eläviltä ihmisiltä ja vielä hyvin olennaisesti epäsolidaarisesti sillä tavalla että te todella leikkaatte kaikkein haavoittuvimmilta ihmisiltä

arvoisa puhemies täällä on puhuttu ilmastopolitiikasta ja oltu huolissaan ilmastotoimien vaikutuksesta talouteen ja työllisyyteen varmasti huoli on perusteltu mutta niin toki ovat hiilipäästöjä vähentävät ja nieluja kasvattavat ilmastotoimetkin tilanne on vaikea eräs keino jolla päästöjä voitaisiin vähentää globaalisti ja myös suomessa on huomion kiinnittäminen sotilaallisen toiminnan aiheuttamiin päästöihin näiden määrätietoinen vähentäminen tässä jokainen valtio voisi tehdä osuutensa kioton ilmastosopimuksen mukaan armeijan päästöjä ei tarvinnut ilmoittaa pariisin sopimuksesta tämä säännös on poistettu joskaan sotilasvoimien päästöjä koskevaa sääntelyä siinä sopimuksessa ei ole sotilastoiminta aiheuttaa kuusi prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä yksin yhdysvaltojen armeijan päästöt ovat kuin monien valtioiden siis monien kansantalouksien esimerkiksi suomen suomen puolustusvoimien energia ja ja ilmasto ohjelman mukaan puolustusvoimien hiilidioksidipäästöt olivat tonnia vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tästä sotilasilmailun osuus on viisikymmentäkaksi prosenttia hx hankkeessa vahvoilla olevan amerikkalaisen f kolmekymmentäviisi hävittäjän ilmastopäästöt yhden tehtävän osalta ovat kaksikymmentäkahdeksan hiilidioksiditonnia kun keskivertosuomalaisen aiheuttamat hiilipäästöt vuodessa siis vuodessa ovat kymmenen hiilidioksiditonnia

näissä hävittäjiä koskevissa luvuissa on siis huomioitu

käytöstä aiheutuvat päästöt ja näiden lisäksi tulee huomioida tietenkin aseiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt arvoisa puhemies jos todella ollaan huolissaan ilmastosta tulee hx hanke ja suomen armeijan päästöt ilman muuta ottaa kriittiseen tarkasteluun me jotka haluamme vähentää päästöjä ajamme muiden pienemmän hiilijalanjäljen aselajien hankintoja hävittäjiä korvaamaan ja ehkä ne ilmastoskeptiset jotka ovat huolissaan ennen muuta talouselämästä voivat tehdä saman vähemmän hävittäjiä on vähemmän rasitetta valtion ja kansantalouteen enemmän tilaa tuottaville investoinneille ja päästöjen väheneminen armeijan toiminnassa antaa ehkä aikaa ja pelivaraa muiden päästölähteiden kuriin laittamiseen

arvoisa puhemies sen sijaan että syytellään kokoomusta täällä oppositiossa olennaista olisi kuulla millä hallitus nostaa työllisyyttä kuudellakymmenellätuhannella hengellä nimittäin hallituksen työllisyystavoite on tällä hetkellä tämän hetken arvioiden mukaan

työllisen päässä kokoomus haluaa parantaa työttömän asemaa ja se näkyy myös meidän vaihtoehtobudjetissamme parhaiten työkykyisen työhaluisen työttömän aseman parantaminen onnistuu työllistymisen kautta siksi meidän vaihtoehdossamme panostetaan siihen että kuusikymmentätuhatta suomalaista enemmän on töissä

lisää tukea niin tähtäämme siihen että työkykyinen ihminen voisi työllistyä kokoomus haluaa antaa työttömille lisää tukea työnhakuun meistä tämä tämä on kestävä keino parantaa työttömien tilannetta siksi esitämme hallitusohjelmassa työttömien pysyviin palveluihin tehtävän panostuksen tuplaamista yhdeksästä kahdeksaantoista miljoonaan esimerkiksi esitämme paljon muitakin keinoja työllisyyden parantamiseksi tämä meidän vaihtoehtomme kokoomuksen vaihtoehto osoittaa kuinka valtava vaikutus paremmalla työllisyydellä on kun koko julkinen talous vahvistuu yli kahdella miljardilla siis kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa

otamme miljardin vähemmän velkaa ja silti rahaa riittää tärkeisiin kohteisiin me tarvitsemme nämä työpaikat joiden joiden perään me nyt kysymme me tarvitsemme nämä työpaikat jotta rahat riittävät laadukkaaseen koulutukseen perheiden palveluihin ja ikäihmisten hyvään hoivaan

selvittäminen voi parhaimmillaan olla se minkä takia minä olen henkilökohtaisesti huolissani näin runsaasta selvittämisen määrästä on luonnollisesti se että ihmiset yleensä projisoivat omia toiveitaan näitä selvityksiä kohtaan ja luottavat siihen että hallitus myös tekee sen mitä se selvittää ja tämä yleensä aiheuttaa laajalti myös epäuskoa politiikkaan jatkossa jos nämä toiveet eivät toteudu kansan keskuudessa arvoisa puhemies olen oppinut tuntemaan myös edustaja eskelisen kokeneena rauhallisena ja analyyttisenä vaikuttajana jolla on varmasti numerot hallussa siksi ihmettelen miksi edustaja eskelinen kritisoi voimakkaasti riippumattoman eduskunnan tietopalvelun ekonomistien laskelmia budjetin työllisyysvaikutuksista mutta ei samaan hengenvetoon suostu esittämään tai halua esittää sitten niitä oikeita lukuja joita hän kuvaa mahtipontisesti täällä historiallisiksi pidän tätä kritiikkiä kummallisena myös siitä näkökulmasta että vielä viime kaudella sdpn itsensä ollessa oppositiossa te turvauduitte lukuisia kertoja eduskunnan tietopalvelun ammattitaitoon jos epäilette näiden taloustieteilijöiden näkemyksiä mihin teillä on tietysti täysi vapaus

herra puhemies edustajat kettunen ja heikkinen puhuivat ilmastotavoitteista ja niiden kohdalla kivihiilestä ja siitä luopumisesta käsitin melkein niin että kumpi haluaa ottaa isomman sulan hattuunsa siitä että siitä on luovuttu tähän luopumiseen haluaisin sen verran kuitenkin sanoa että samaan aikaan kun me suomessa luovumme kivihiilivoimaloista niin länsirannikolla porissa ja kristiinankaupungissa oli kivihiilivoimalat jotka olivat tehoreservissä jonne ne eivät edes kelpaa enää ja jos kristiinankaupungin voimala mahdollisesti saadaan myytyä niin se myydään suuntana ilmeisesti kaukoitä eli jos ei täällä kelpaa edes tehoreserviin niin se saadaan myytyä kaukoitään ja siellä se jauhaa sähköä kaksikymmentäneljä kautta seitsemän samaan aikaan rakennetaan viidenkymmenenyhdeksän maahan uutta kivihiilivoimalaa haluan tällä vain sanoa sitä sitä että ilmastotavoitteet ovat toki tavoiteltavia tehdään ilmastotekoja mutta mietitään miten niitä tehdään eli käytetään maalaisjärkeä niissä eikä potkita omaa teollisuuttamme nilkoille se olisi ehkä taloutemme kannalta se järkevin tapa tehdä sitä jos samaan aikaan vielä lopetamme turpeenpolton kuten hallitus esittää niin ajamme energiatalouttamme

ja ja energiaomavaraisuuttamme

arvoisa puhemies oppositio tivaa näitä työllisyystavoitteita ja lukuja lähdetään vääntämään pikkuisen rautalangasta ensinnäkin nyt pitää lähteä siitä liikenteeseen että tämä hallitusohjelma on hyvä yrittäjien ja yritysten kannalta ennustettavuuden ennustettavuuden ja vakauden osalta tässä salissa on jo tänä päivänä monta kertaa tuotu näitä asioita esille mutta haluan vielä kerran oppositiolle tuoda toteutetaan kaksinkertainen poisto oikeus kone ja laiteinvestoinneille hallitus toteuttaa listaamattomien kasvuyritysten henkilöstön palkitsemista koskevan uudistuksen parantaa finnvera oyjn takausjärjestelmää vahvistaa finlandin resursseja nämä ovat eräitä toimia sen suhteen miten yrittäjille luodaan sitä vakautta ja positiivista toivon näköalaa tulevaisuuteen annetaan yrittäjille se tulevaisuudennäkymä että täällä kannattaa yrittää ja sitä kautta palkata lisää tekijöitä nostattamaan sitä bruttokansantuotetta ja näin ollen tuomaan lisää rahaa tähän valtioon ja täytyy vielä muistuttaa oppositiota siitä mitä tulee työn tekemiseen tämä hallitus ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason ansiotason nousua vastaava indeksitarkistus jolla estetään verotuksen kiristyminen palkkojen yleisesti noustessa ja vielä jos opposition edustajat niin tosiasiassa hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti ansiotuloverotusta kevennetään kahdellasadalla miljoonalla eurolla arvoisa puhemies minä eilen toin täällä salissa esille näitä työllisyyteen työllisyyteen vaikuttavia toimenpiteitä elikkä julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin on tulossa se kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna

me saamme tätä työllisyyden hoitoa vietyä eteenpäin pitkäaikaistyöttömiä kuntakokeilujen kautta saadaan työelämän piiriin ja mikä parasta ei pelkästään niissä taloudellisissa luvuissa vaan niissä ihmiselämissä että ne pitkään työttömänä olleet saavat asianmukaisen palvelun ja sitä kautta pääsevät työelämään

en ajatellut lähteä tähän mutta nyt tuntuu että on pakko lähteä täällä on nyt penätty näitä työllisyystoimia hallituksella on tosiaan kohdan lista niin luetaan nyt niitä vähän jo täällä läpi hallitus saa ensinnäkin tammikuussa iltakoulussa arvion kolmikantaisten työryhmien työn etenemisestä ja esityksestä työllisyyden parantamiseksi hallitus esittää pieni ja keskituloisille hallitusohjelman mukaista ansiotuloverotusta hallitus käynnistää työllisyyspalvelujen alueelliset kuntakokeilut palkkatuki uudistetaan sen käyttöä yrityksissä lisätään merkittävästi vuoden kaksikymmentä alusta lähtien todetaan nopeat toimet palkkatuen pullonkaulojen poistamiseksi ja käytön lisäämiseksi käynnistetään rekrytointitukea koskeva kokeilu jolla edistetään työttömien nopeaa työllistymistä uusien työnantajayritysten syntyä ja yritysten kasvua alentamalla yksinyrittäjien ja mikroyritysten kynnystä rekrytoida

aiempia valmisteluja hyödyntäen mielenterveysstrategian joka näkee mielenterveyden pääomana turvaa mielenterveysoikeudet ja palvelut linkittää ne olemassa oleviin rakenteisiin hallitus antaa syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista esityksen työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajan nostamiseksi joka on tullut yhdellä vuodella

ja työelämän vuorovaikutusta edistetään työvoiman ulkopuolella ja heikossa työmarkkina asemassa olevien maahanmuuttajien työllistymistä laajentamalla maahanmuuttajien moniammatillisten osaamiskeskusten toimintaa käynnistetään laaja alainen kansainvälisen rekrytoinnin ohjelma hallitus käynnistää kunnianhimoisen työperäisen maahanmuuton kokonaisuudistuksen joka tähtää merkittävään työllisyyden kasvuun yritysten ulkomaalaisten avainhenkilöiden suomeen tuloa helpotetaan siten että avainhenkilöiden palkkaa koskeva lähdeverolaki säädetään pysyväksi ja lähdeveroprosenttia ehdotetaan alennettavaksi

arvoisa puheenjohtaja kiritetään luovien alojen työllisyyden kasvua

liittyviä esityksiä tuodaan hallitukselle kehysriiheen keväällä ja elinkeinoministeriö selvittää miten te palvelut voivat neuvonnan keinoin nykyistä paremmin tukea osuuskuntamuotoista työllistymistä hallituksen yrittäjyysstrategian tavoitteena on monipuolistaa elinkeinorakennetta ja kannustaa kasvuun erityisesti pk yrityksiä siten että sekä kasvuhakuisten pk yritysten määrä kasvaa koko suomessa että yritykset kasvavat kaikilla toimialoilla kannattavasti ja sitä kautta luovat työllisyyttä ja hyvinvointia kattavasti koko suomeen

arvoisa puhemies ja kun minä luulin että vakuuttamalla että tuplapoistot ovat yksi konkreettinen työllistämistoimi olisin pystynyt vakuuttamaan opposition siitä että hallitus todella tekee konkreettisia toimia kiitos edustaja berg

moneen kertaan haluaisin oikeastaan vielä vain nyt viimeisenä lauseena sanoa tästä heikkisen toteamuksesta että kun selvityksiä paljon tehdään niin ihmiset projisoivat niihin selvityksiin toiveitansa ja jos ne ne jäävät toteuttamatta niin tämä uskottavuuskynnys tässä tulee näinhän tietysti on mutta eihän tässä hallitus ole näitä selvityksiä tekemässä muusta kuin siitä syystä että halutaan toteuttaa ne asiat ne nyt vaan selvitetään tämä on se lähtökohta näistä laskelmista vielä viidestätuhannesta ja tietopalvelun laskelmista emme me ole niitä

arvoisa puhemies täällä edustaja huru kuvaili sitä että täällä oltaisiin kettusen kanssa hakemassa sulkaa hattuun kivihiilen kieltämisestä no meistä ei luonnollisestikaan kumpikaan täällä ollut siitä päättämässä mutta toki me olemme isänmaallisina ihmisinä kettusen kanssa ylpeitä siitä että tämmöistä mustaa kivihiiltä ei täällä enää jatkossa tultaisi polttamaan vaan meidän energiamme olisi sinivalkoista ja uskon että se on myös perussuomalaisillekin tärkeä asia puhemies sitten jos mennään vielä kuitenkin takaisin työllisyyspolitiikkaan niin edustaja zyskowicz helsingin sanomissa

kansanedustaja ben zyskowicz kuvaa tilannetta historialliseksi en neljäkymmentä vuotisen urani aikana muista nähneeni tällaista hallituksen budjettia joka vähentää työllisyyttä ajatelkaa jos hallitus ei tekisi mitään meillä olisi enemmän työpaikkoja voin sikäli yhtyä tähän zyskowiczin ajatukseen että en en toivo näkeväni oman tulevan neljänkymmenen vuoden urani aikana enää sellaista hallitusta joka vähentää tässä maassa työllisyyttä omalla

kyllä juuri on näin että perussuomalaiset kannattavat sinivalkoista työllisyyspolitiikkaa mutta täällä on pakko ottaa kantaa nyt verotukseen kun täällä kuulin että verotus ei nouse hallitushan on puolustanut kovasti ensi vuoden budjettia ja korostanut että ensi vuonna pieni ja ja keskituloisten verotus kevenee mutta eilen elinkeinoelämän valtuuskunta eva antoi selvityksen ja kertoi että palkansaajien kokonaisveroaste kohoaa lähes kaikissa kunnissa kun tienaa yli kaksituhattakuusisataaviisikymmentä euroa elikkä näillä kuukausituloilla

evan verokoneesta ja se on päivitetty vuoden kaksituhattakaksikymmentä luvuilla kun täällä puhutaan näistä pienituloisista ja pienipalkkaisista ja keskituloisista ja erityisesti hoitajista niin tähän kategoriaan tähän kaksituhattakuusisataaviisikymmentä euroa menee juuri se sairaanhoitaja joka tekee sitä vuorotyötä nyt kun mietimme millä tavalla me nyt sitten tuemme sitä sairaanhoitajaa niin kyllä tämä yötyö ja viikonlopputyö ja vuorotyö vähän niin kuin harakoille menee niin sanotusti ja pakkasen puolelle kun joutuu sitten siitä entistä enemmän vain verotetuksi asunnot ovat karanneet jo kauas nuorilta ihmisiltä liki keskituloisilta pääkaupunkiseudulla joka tarvitsee hoitajia mutta sitten taas ei ole asuntoja asunnot ovat liian kalliita näillä tuloilla on kyllä sitten haasteellista perustaa perhettä ja ja ostaa asuntoa ja lyhentää lainaa opintovelkaa ja asuntolainaa eli eli minusta on huolestuttavaa jos tämä hallituksen politiikka onkin nyt sellaista että juuri

verotus nousee

jotka tekevät työtä ovat ahkeria se se ei yhtään vähennä sitä jos minä sanon että ahkerat sairaanhoitajat etteikö joku muu olisi ahkera päinvastoin ja se on hienoa suomi elää työnteosta ja laitetaan rattaat pyörimään niin kuin jo sanoin ja kaikki vain töihin ja kannustetaan ja innostetaan toinen toisiamme kyllä verotuksen tulisi kannustaa työntekoon ihan oikeasti moni hoitaja tekee sitä vuorotyötä juuri sen takia että saa vähän enemmän rahaa käteen mutta jos verotus nousee niin sittenpä ei kannata lähteä siihen ylimääräiseenkään työvuoroon tekemään sitä keikkaa kun se puhelin soi koko ajan tosin hoiva ala on erittäin

se verotus vai ei kiitos arvoisa puhemies
arvoisat edustajat tuli tuossa ahkeroinnista mieleen että tällä hetkellä on sataviisitoista puheenvuoroa tälle illalle jos ne ovat kaikki kolmen minuutin mittaisia se tarkoittaa noin kuutta tuntia töitä tässä ahkeroinnissa

puhemies en halua puhemiehen ylityötä jatkaa omalta osaltani kovin pitkään jos se minusta on kiinni mutta pakko on sanoa arvoisa puhemies sen verran että kun tässä on keskusteltu näistä erilaisista vaihtoehdoista miten ihmisiä työllistetään niin kiitän edustaja bergiä erinomaisen pitkästä hengästyttävän pitkästä luettelosta luulisin siitä ainakin jotakin hyvää löytyvän en jaksa uskoa että tuossa listassa jotain pahaa olisi se kaikki on varmasti hallitusneuvotteluissa hyvin havaittu ja pitkään pohdittu ja kuultu valtava määrä asiantuntijoita sen listan pahantahtoisuuteen en kyllä edustaja juvosenkaan erinomaisen puheenvuoron jälkeen jaksa uskoa mitä tulee verojen kevennykseen niin minusta on vähän outo tilanne että jos hallitusohjelmassa on sanottu että pieni ja keskituloisille keskitetään verohelpotukset mikä siinä nyt sitten pahaa on pitäisikö ne keskittää niille joilla on paljon tuloa mikä nähdäkseni on kokoomuksen linja

kokoomus on aina halunnut keskittää veronkevennykset isoihin tuloihin jos sieltä tulee paljon enemmän hilloa niin sanotusti arvoisa edustaja heinonen toivon että saan puhua loppuun koska minä en teidän puheenvuorojanne ole kyllä häirinnyt joka tapauksessa arvoisa puhemies on tärkeää huomata se että se ihminen joka menee töihin ahkerasti aamulla illalla yöllä on se päivämme sankari joka tekee suomen hyväksi paljon töitä ja uskon vahvasti että kun työmarkkinajärjestöt arvoisa puhemies parhaillaan neuvottelevat tuposopimuksesta sinne annettakoon täydellinen neuvottelurauha niin kuin on aivan oikein ettei sielläkään pöydässä ole pahantahtoisuutta että tämä valtio nimeltä suomi saatettaisiin isoihin vaikeuksiin siihen minä en usko vaan uskon näihin pitkiin hyviin neuvotteluihin joissa siellä asiantuntijat miettivät mikä on suomelle parasta enkä usko että siellä on pahantahtoisuutta yhtään toivon että näin joulun alla meillä olisi sen verran sitä hyvää sydäntä että nähtäisiin että

arvoisa edustaja minulla loppuu työvuoro kymmeneltä tänään tässä

edustaja berg luetteli täällä pitkän listan toimia joukossa oli ihan hyviäkin ja mahdollisesti työllisyyttä parantavia toimia mutta kyse on mittakaavasta kyse on siitä että peräänkuulutamme laskelmia työllisyysvaikutuksista oletteko todella sitä mieltä että näillä nyt hallituspuolueiden edustajien luettelemilla toimilla tulee se tarvittavat kuusikymmentätuhatta työllistä lisää uskotteko että tässä ovat ne riittävät toimet onko kaikki todella tässä ja onko myös keskusta sitä mieltä että työllisyystoimet on nyt tehty eikä muuta tarvita että lisätoimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi ei hallitukselta tarvita on kyllä uutinen jos jos näin on nimittäin teidän hallitusohjelmanne lepää sen työllisyystavoitteen saavuttamisen varassa ja ja siihen todella vielä on matkaa ja lisätoimia tarvitaan toivon ja luotankin että hallituspuolueista edes keskusta tulee pitämään

arvoisa puhemies hallitus on asettanut tavoitteekseen julkisen talouden menojen ja tulojen tasapainon vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme ja se edellyttäisi työllisyysasteen nostoa seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin kuten täällä on ollut jo esillä niin eduskunnan riippumattoman tietopalvelun laskelmien perusteella hallituksen ensi vuoden budjetti laskee työllisyyttä viidellätuhannella hengellä työllisyys olisi siis parempi jos hallitus ei tekisi mitään onkin perusteltua kysyä hallitus oikeasti tosissaan nostamassa työllisyyttä ja lunastamassa ihmisille antamansa lupaukset menolisäyksistä joita on budjetissa paljon kokoomus julkaisi jo elokuussa ehdotuksensa toimista joilla suomeen saataisiin vähintään kuusikymmentätuhatta uutta työllistä eduskunnan tietopalvelun arvioimat kokoomuksen työllisyystoimet lisäävät työllisyyttä kahdellakymmenelläkuudellatuhannella hengellä verrattuna hallituksen budjettiesitykseen kokonaisuutena kokoomuksen kaikkien työllisyystoimien voidaan arvioida tuovan yli työllistä tämä kokoomuksen lista osoittaa sen että suomessa ei ole pulaa tepsivistä työllisyyskeinoista vaan rohkeudesta ja kyvystä käyttää niitä ilman kunnianhimoisia tavoitteita niitä ei myöskään saavuteta saavuteta työn tekemisen on aina oltava kannattavaa sekä työntekijöille että työnantajille työ ja työntekijät on saatava kohtaamaan paremmin ja työntekijöitä tarvitsemme lisää suomessa ja tarvitsemme lisää joustavuutta työpaikoille kerron tässä seuraavaksi kun täällä aikaisemmin jo listattiin hallituksen keinoja kokoomuksen keinoja millä tavalla päästäisiin siihen tavoitteeseen ensinnäkin porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva uudistetaan työttömyysturvaa niin että turva on työttömyyden alussa sitten laskee portaittain työttömyyden pitkittyessä parannetaan sosiaaliturvaa mutta samalla hillitään työttömyysturvamenojen kasvua tulonsiirtojen verotuksen ja palveluiden kokonaisuuden on tärkeää kannustaa ottamaan työtä vastaan työttömien palveluja pitää kehittää tukemaan työllistymistä erityishuomio on kiinnitettävä nuoriin siitä on täällä jo ollutkin puhetta nuoret pitää saada nopeasti työn syrjään kiinni ja myös maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseen koska siellä työttömyys on myös työmarkkinoiden ikäsyrjintään on puututtava ja yksi keino siinä muun muassa on työttömyysputken poistaminen kevennetään myös ansiotuloverotusta jolloinka parannetaan kannustavuutta ottaa työtä vastaan jatketaan varhaiskasvatusmaksujen alentamista se tuo tasa arvoisesti meidän kaikki lapset varhaiskasvatuksen piiriin ja myöskin vanhemmille kannustimia kannustimia ottaa työtä vastaan toimeentulotuen asumiskustannusten omavastuun palauttaminen kannustaisi etsimään kohtuuhintaisempaa asuntoa edullisemman asunnon löytämistä tuetaan kohdentamalla tuetut vuokra asunnot paremmin kaikkein pienituloisimmille ihmettelen mikä suuri vastustus vasemmalla laidalla on kohtaan että että kohdennetaan tuetut vuokra asunnot paremmin kaikkein pienituloisimmille sitä en ole ymmärtänyt miksi sellainen vastustus on asumistukimenoja pitää hillitä ne ovat huimasti kasvaneet viime vuosina ulosoton suojaosuuden korotus kannustaisi myös työn vastaanottamiseen toteutetaan työllisyyttä ja tasa arvoa vahvistava perhevapaauudistus mahdollistetaan paikallinen sopiminen kaikissa yrityksissä lisätään ja vahvistetaan työttömien henkilökohtaista palvelua kehitetään palkkatukea ja sen kohdentamista sosiaaliturvauudistus on se mitä on paljon odotettu vielä ei ole tietoa siitä miten sitä tullaan tekemään jatkuvan oppimisen koulutuksen malli työperäisen työperäisen maahanmuuton lisääminen sitä tarvitaan osaavaa työvoimaa lisää helpotetaan työn perässä muuttavien tilannetta osatyökykyiselle polkuja työelämään ja yrittämisen edellytyksistä on huolehdittava suomi tarvitsee lisää investointeja tässä kokoomuksen keinoja työllisyyden parantamiseksi
arvoisa puhemies kiitos edustaja bergille joka kävi tuon pitkän listan läpi luin sen tässä joku aika sitten ihan rauhallisesti harkiten jokaisen kohdan ja totesin että paljon on selvityksen takana noita selvityksiä on tässä vuosikymmenten aikana täällä tullut kuultua aika paljon mutta toimenpiteet ovat puuttuneet nytkin odotan toimenpiteitä puoli vuotta on hallitus istunut mutta

on oikein että aktiivimalli kumottiin mutta sehän heikentää työllisyyttä ei paranna sitten siellä on kyllä aika ihmeellisyyksiä muuttokustannusten verotuksen puolittaminen sanoitte niin nyt en muista ihan miten itse sen luin mutta eihän kai muuttokustannuksia veroteta kun ne ovat kuluja tuloa työttömälle jos hän muuttaa paikkakunnalta toiselle joo mutta se siitä todellakin toimenpiteitä eikä vain pelkkiä luetteloita ja suunnitelmia arvoisa puhemies lyhyesti tästä hiilivoimalakysymyksestä tietojeni mukaan kiinassa on rakenteilla tuhatsataseitsemänkymmentäyksi uutta valtavan isoakin hiilivoimalaa intiassa rakennetaan neljääsataaneljääkymmentäkuutta filippiineillä kuuttakymmentä turkissa yhdeksääkymmentäkolmea ja eun alueellakin rakennetaan kahtakymmentäseitsemää uutta hiilivoimalaa jo olemassa olevat määrät ovat valtavia esimerkiksi kiinassa vähän yli kaksituhattakuusisataa ja suomessa ajetaan alas ihan hyvä ajetaan pois mutta ei sillä kyllä saada aikaiseksi mitään ilmastonmuutosta kun suomessa pari kolme voimalaa ajetaan alas mikäli vihreät jotka helsinkiä hallitsevat siihen suostuvat häpeä että että vihreiden sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen johtama helsinki edelleen lämpiää hiilellä eli tässä tarvitaan kyllä kansainvälistä otetta nyt hallitus on pannut kotimaan kuristuksen todella tiukalle mutta nämä muut maailman maat ja alueet sen kun vaan lisäävät hiilen polttoa tämä on sellaista politiikkaa joka siirtää suomesta työpaikkoja ja tuotantoa pois jos näin annetaan mennä siksi vetoan hallitukseen että painostakaa

globaaleja toimijoita ja näitä suuria saastuttajia älkääkä kurittako suomalaista maaseudun vähävaraista ihmistä tehän olette turpeenkin panemassa panemassa kieltoon ja se on myös järjetön homma

hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat olin ajatellut että en enää tänne puhujapönttöön tule mutta edustaja hoskosen puheenvuoro oli sen verran levoton että oli pakko tulla sitä hivenen kommentoimaan ymmärrän että keskustalaisilla on hieman paha olo vasemmistohallituksen panttivankeina piti kysyä edustaja hoskoselta onko todella niin että teille keskustassa kaksituhattakolmesataa euroa saava työntekijä on suurituloinen kun hän äsken kovasti arvosteli että kokoomus on vain suurituloisten etua ajamassa ja puolta pitämässä mutta ensi vuonna edustaja kettunen kun teidät on tuoreimpana keskustalaisena tänne komennettu keskustelua seuraamaan edustaja kettunen ensi vuonna kaikkien niiden suomalaisten joiden palkka on kaksituhattakolmesataa euroa työn verotus tulee kiristymään eikä ihmisiä itse asiassa kiinnosta se mistä se veronkiristys tulee tuleeko se välillisistä toimenpiteistä joita viime hallituskaudella kompensoitiin vai mistä vaan ihmisiä oikeasti kiinnostaa se että heidän käteen tuleva tulonsa pienenee ensi vuonna siihen syyllinen on marinin hallitus joka ei halunnut tätä korjata ei edes siinä vaiheessa kun hallitusohjelma oli avoinna olisi voinut katsoa että eivät ne kaksituhattakolmesataa euroa tienaavat nyt niin kovin suurituloisia ole meillä suomessa keskipalkka on noin kolmetuhattaviisisataa euroa eli kaikkien keskipalkkaisten työn verotus tulee kiristymään mediaanipalkka suomessa on noin kolmetuhatta euroa eli kaikkien heidän työn verotus tulee ensi vuonna kiristymään ja yleisin palkka yleisin palkka suomessa on noin kaksituhattakuusisataa euroa ja heistä joka ikisen

arvon keskustalainen eroon että tämä on tosiasia että te annatte jo näin pienituloisten siihen tuloryhmään kuuluvat esimerkiksi tarjoilijat ahkerat tarjoilijat jotka tekevät työtä usein iltaisin öisin pyhisin ja muulloin heidän kaikkien verotus tulee ensi vuonna kiristymään mitä tekee opposition vaihtoehto oli se että me olisimme tehneet tämän teidän kevennyksenne joka kohdistui siis vain alle kaksituhattakuusisataa euroa saaville ja me olisimme tehneet heille tuplakevennyksen ja keventäneet jokikisen suomalaisen työtä tekevän ja eläkettä saavan verotusta niin että heille olisi ensi vuonna jäänyt enemmän käteen kuin tänä vuonna

euroa palkkaa veroprosentti on kaksi pilkku viisi prosenttiyksikköä suurempi kuin euroopan vertailumaissa eli kyllä meillä veroja maksetaan paljon ja arvon keskustalaiset kun teillä on hyvät kokemukset juha sipilän edellisestä hallituksesta mikä tuotti tähän maahan sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa kun työn verotusta alennettiin kannustettiin palkkaamaan kannustettiin tekemään hieman lisää työtä ja uusia työpaikkoja syntyi niin miksi te hyppäsitte tällaisen vasemmistohallituksen kyytiin eivät näytä suomalaiset

arvoisa puhemies täällä keskustelussa aikaisemmin edustaja juvonen nosti ilokseni evan eilen julkaistun verokoneen vuodelle kaksituhattakaksikymmentä josta kävi kiistattomasti ilmi se kansakuntaamme kurjistava asia josta olemme kokoomuksessa kantaneet huolta läpi tämän budjettikäsittelyn evan laskelmien mukaan palkansaajien kokonaisveroaste kohoaa lähes kaikissa kunnissa yli

kuukausituloilla me siis puhumme keskiluokasta emme mistään ökyrikkaista kuten edustaja hoskonen provosoivassa puheenvuorossaan antoi ymmärtää ymmärrän toki sen jos täällä eduskunnassa on päässyt hieman oma maailmakuva laitostumaan kuten vaikuttaa olevan hoskosella tai hänen puoluekollegallaan anne kalmarilla joka kertoo aina siitä kuinka kokoomus ajaa ainoastaan rikkaille veronalennuksia jotta he pääsisivät ulkomaanmatkoille tästähän ei ole kysymys näillä vuosituloilla ihmiset pohtivat arjessaan sitä miten he voivat maksaa esimerkiksi lastensa harrastuskulut ei siellä pohdita mitään ulkomaanmatkojen menetyksiä tai päästä näillä tuloilla vielä suuremminkaan haaveilemaan vaikka he välillä lomansa olisivat kyllä ansainneet me kokoomuksessa olemme huolissamme siitä että hallitus jättää kuun lopuksi vähemmän käteen tuloista niille ahkerille hoitajille ahkerille opettajille ahkerille rekkakuskeille ja muille kansakuntamme selkärangan muodostaville ihmisille jotka ansaitsisivat pitää oman työnsä hedelmät hedelmät jotta voisivat kehittää itseään perhettään ja omaa lähialuettaan

puhemies kiitoksia edellisestä verbaalisesta suorituksesta aina ihailen sitä kun ihminen osaa ilmentää puheensa päämääriä ja tarkoituksia mutta nyt aivan pieni palaute kyllä meillä julkisella sektorilla on niitä niin sanottuja keskituloisia ihmisiä jotka tervehtivät tämän hallituksen linjausta siitä että kuntapuolelle annetaan rahaa jolla voidaan kattaa lomarahojen leikkaus

lomarahat voidaan tästä hetkestä alkaen ja tämän hallituksen toimesta mutta jotta ei tulisi väärinymmärrystä minun pitää arvostaa kyllä eduskunnan tietopalvelua en voi ainoaakaan sanaa sanoa ettenkö luottaisi sen laskelmiin olen itse tässä salissa käyttänyt

joita olen saanut eduskunnan tietopalvelulta ja vedonnut niihin mutta sitten aina kriittisesti myös katson sitä minkälaisia vertailulukuja ja mihinkä minä olen halunnut heiltä niitä lukuja niitä tulee täsmälleen sen mukaan niitten kriteerien perusteella mistä minä olen pyytänyt tietoja eduskunnan tietopalvelu ei levitä eikä revitä vaan antaa niitä omia toteamuksiaan sen perusteella mitä on pyydetty tästä olisi ehkä hyvä käydä keskustelua ovatko ne kriteerit sellaisia mutta hieman voisiko sanoa onko se nyt myötähäpeää tai jotakin että kun meillä on sellainen järjestely kuin eduskunnan tietopalvelu niin tässä salissa me käymme kiistelyä siitä onko oikein tai väärin ehkä sitten kannattaa enemmänkin käydä sitä keskustelua ja meidänkin täällä hallituksen puolella pitäisi kysyä onko teillä ollut oikeat luvut minkä perusteella eduskunnan tietopalvelu on lopputulokseen tullut silloin päästäisiin oikeaan mittasuhteeseen että nyt ei haukuttaisi jotakin tai ei arvosteltaisi jotakin laskelmamekanismia ja arviointia vaan oltaisiin asian ytimessä

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja heinoselle hyvästä sparrauksesta tästäpä päästäänkin sitten liikenteeseen kun te olitte viime vaalikaudella mukana hallituksessa niin silloinhan alkukaudesta toteutettiin etupainotteisesti tuntuva kevennys tuloverotukseen näin tehtiin kysyittekö silloin kysyittekö silloin onko tähän varaa ette kysyneet

siinä ajassa veronkevennysten etupainotteisuus oli viime vaalikaudella mahdollista koska hallitus oli silloinkin sitoutunut vahvistamaan työllisyyttä ja

nyt on vastaavanlainen tilanne mutta tällä kertaa tuloveroalennuksen sijaan satsataan muun muassa lapsiperheisiin koulutukseen

pienituloisiin eläkeläisiin perusväylänpitoon ja turvallisuuteen tälläkin kertaa tämä kaikki rahoitetaan työllisyyttä vahvistamalla tämä kaikki rahoitetaan työllisyyttä vahvistamalla miten tämä onnistuu tämä onnistuu tällä tulevalla budjetilla elikkä tämä hallitus tulee

arvoisa puhemies

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sote kustannukset tulevat kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina palveluiden järjestämiseen tarvitaan vahvempia vastuutahoja joten sote palvelut on muodostettava kaupunkien ja kuntien yhteistyön pohjalle lasten ja nuorten mielenterveysongelmat kasvaneet ja hoitoon ei pääse ja suomessa ykn lasten oikeudet eivät toteudu mielenterveyspalveluissa nyt on suunnattava katse palveluiden parantamiseen me emme tarvitse enää massiivisia hallinnollisia muutoksia vaan me tarvitsemme sen rahan ihmisten palveluiden kehittämiseen ja ihmisten palveluiden saatavuuden parantamiseen

tässä lisätalousarviossa minkä hallitus antoi oli hienoa että turvakotitoiminnalle saatiin lisää rahoitusta kiitos hallitukselle myös siitä että yths sai sai lisärahaa kokoomuksen esittämän lisäyksen mukaisesti ja myös lääkehuollon tiekartta sai rahoitusta

hoitotakuuta on tiukennettava meidän pitää saada lakiin tiukemmat kriteerit että ihmiset saavat hoitoa hoitoon ja hoivaan pääsy ei saa olla lompakosta kiinni hallituksen ehdotus kiristetystä hoitotakuusta on sinällänsä kannatettava nyt pitää löytää siihen keinot ja pitää myöskin varmistaa se että hoitoa myöskin saa ei riitä että saa yhteyden terveysasemalle tai pääsee jonkun henkilön luo vaan pitää oikeasti myös saada sitä hoitoa samaan aikaan kun hoitotakuuta kiristetään on huolehdittava siitä että suun terveydenhuollon hoitojonot eivät kasva kokoomus esittää hoitotakuun tiukentamiseen kuuttakymmentä miljoonaa ja lisäksi

mitä on sote sote keskusten kehittämiseen on merkittävästi enemmän kuin mitä hallitus hallitus on esittänyt kuten aikaisemmin sanoinkin nuorten ja lasten mielenterveyspalvelut ja myös aikuisten mielenterveyspalvelut ovat kestämättömällä tasolla ja niitten parantamiseen tarvitaan lisää resursseja ja kokoomus ehdottaakin terapiatakuun ottamista käyttöön se on nimenomaan perustason palvelujen vahvistamista mielenterveyspalvelujen saamista matalalla kynnyksellä esimerkiksi koulu ja opiskelijaterveydenhuollossa viedään niitä palveluita sinne missä lapset ja nuoret ovat hallitus esittää vanhustenpalveluihin viittä miljoonaa ensi vuodelle kokoomus esittää

tai itse asiassa vielä enemmän sataviisikymmentä miljoonaa euroa kokoomus esittää että tuhat hoitajaa saadaan kotihoitoon kotihoitoa tukeviin palveluihin ja tuhat hoitajaa ympärivuorokautiseen hoivaan me emme saa jättää yhtään hoivaa tarvitsevaa hoidotta ilman hoivaa meidän pitää huolehtia siitä että kaikki saavat sitä tasa arvoisesti riippumatta siitä missä he sitä hoivaa saavat ovatko he kotona vai ovatko he ympärivuorokautisessa hoivassa on muistettava myös omaishoitajat ja heidän tukemisensa ja myöskin se että he voivat pitää vapaapäivänsä palveluseteli on siihen kätevä väline voi valita omaiselle sopivan hoitopaikan kokoomus laittaa myös kymmenen miljoonaa pysyvää panostusta lapsiperheiden palvelujen parantamiseen ja myös laaturekisteriin laaturekisterille hallitus ei laita mitään rahaa vaikka tiedolla pitäisi johtaa ihmettelen kyllä millä tiedolla myös tutkimukseen olemme lisäämässä kolmetoista miljoonaa ja sitten vielä lopuksi lyhyesti c hepatiitti on yleisin virushepatiitti ja sen eliminoimiseen poistamiseen väestöstä thl on antanut jo suosituksensa eli stmn alainen toimielin ja se pitäisi saada jalkautettua suosituksen mukaisesti ja siihen on tehty talousarvioesitykseen myöskin kuudensadantuhannen sen vauhdittamiseen ja se voi levitä myös kantaväestöön esimerkiksi neulanpistotapaturmien välityksellä pikkulapsiin

perussuomalaisten vastalauseessa on kaksikymmentäkolme lausumaa sosiaali ja terveysministeriön pääluokan osalta niissä nostamme esiin niitä polttavia ongelmia joita meidän järjestelmässämme on ja joista sadattuhannet ehkä jopa miljoonat ihmiset tässä maassa kärsivät ne jakautuvat hyvin monella tavalla ja moneen eri tarkoitukseen niin kuin luonnollista on koska ihmisillä on hyvin monenlaisia vaikeuksia ja ongelmia kaikkia on kuitenkin pyrittävä auttamaan tasapuolisesti heidän murheistaan riippumatta arvoisa meidän vaihtoehtobudjetissamme esitettiin diabeetikoille ruokavaliokorvauksiin kahden miljoonan euron määrärahaa lääkkeiden omavastuuosuuden keventämiseen yksitoista miljoonaa euroa keliaakikoille kaksi miljoonaa nyt taisi mennä hieman nuo diabeetikot ja keliaakikot minulla tässä sekaisin mutta kaikki varmaan ymmärtävät siis keliaakikkojen ruokakorvauksiin kaksi miljoonaa euroa lisäksi maatalouslomittajien tilanteen parantamiseen esitimme kymmenen miljoonaa euroa mutta näitä esityksiä emme voineet jättää kun lainsäädäntötulkinta nyt on täällä tiukka

tässä nostaa esille että meidän vaihtoehtobudjetissamme ne ovat äänestykseen niitä nyt emme valitettavasti saa lausumissa niihin kiinnitetään kuitenkin huomiota että hallitus niihin tarttuisi nämä summathan ovat suhteellisen pieniä mutta kohteet ovat polttavan tärkeitä esimerkiksi maatalouslomitus ja yleensä viljelijäväestön jaksaminen on tänä päivänä erittäin vakava ongelma ja siihen pitää pitää löytyä ratkaisuja tilanne vain pahenee kun eu leikkaa maatalouden tukia ja sitä kautta vaikeuttaa niiden ihmisten ja perheiden toimeentuloa ja tulevaisuudennäkymiä arvoisa puhemies suuri huoli meillä on tästä että meillä lapsiperheköyhyys on edelleen iso ongelma pitää löytyä parannuksia päivällä tiedustelin ministereiltä vastausta saamatta että miten omaishoitoa kehitetään kun hallitusohjelmassa näin sanotaan miten ja milloin jäin odottamaan vastausta mutta sitä en kuullut sitten totean vielä että hallitusohjelmassa on myös tämä sote uudistus sitä ei valmistella nyt parlamentaarisesti eivätkä kunnat riittävästi mukana tähän toivon muutoksen

arvoisa herra puhemies perussuomalaiset ovat tänään toistaneet sen toivomuksen mutta myös vaatimuksen että sotea lähdettäisiin käsittelemään parlamentaarisesti yhdessä sote uudistustahan me kaikki odotamme sitä on tehty vuosikausia se on kuin iisakinkirkko sen rakentaminen kestää ja tuntuu että maaliin ei päästä mutta jos me yhdessä voisimme sitä sotea rakentaa niin se voisi olla mahdollista

kun tämä uusi eduskunta valittiin niin silloin silloinen pääministeri rinne ilmoitti että parlamentaarisesti asiaa tehtäisiin niin kuin myös oppositiossa ollessaan sdp kaipasi myös itse sitä parlamentaarista valmistelua näkisin tämän ehdottomasti tärkeänä ja toivonkin että meidän viestimme otetaan vastaan jotta ei tule samanlaista showta kuin oli tuossa viime kaudella siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa tänään puhuttiin tästä hoitajamitoituksen viivästymisestä ja ministeri arvioi viikolla että ehkä se kuitenkin olisi voitu saada tässä joulukuun aikana mutta nyt kun eduskuntakin jää istuntotauolle käsittelykään ei olisi ollut mahdollista kuin vasta ensi vuoden puolella mutta mehän käsittelimme muun muassa sote uudistusta ja sote lakeja silloin kun muu eduskunta oli lähtenyt jo kesälomille

olisi saatu tänne ennen vuodenvaihdetta koska me olemme siihen sitoutuneet ainakin itse olen sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä enemmän kuin valmis käsittelemään sitä eli jäämme edelleen odottelemaan ja se on harmillista olisi ollut kiva ja tarpeen kuulla mikä siellä itse asiassa jurraa mikä siinä lakiesityksessä on niin vaikea tuoda maaliin veikkaanpa että se on se rahoitus hallituksen viisi miljoonaa euroa hoitajamitoituksen toteuttamiseen on riittämätön me olemme esittäneet omassa vaihtoehtobudjetissamme niin koulutukseen kuin myös hoitajien palkkaamiseen lisäresursseja arvoisa herra puhemies tämän sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan pääluokan loppusumma on neljätoista pilkku yhdeksän miljardia euroa

ja siinä on paljon asioita haluan kiittää siitä että täällä on hyviä asioita joihin nyt lisätalousarviolla on kohdennettu siellä on todellakin siellä on valvontaan tutkimukseen ja kehittämiseen eläkkeisiin veteraanien tukemiseen rintamaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin huolestuttava on tämä valvonta asia vuoden kaksituhattayhdeksäntoista ensimmäisessä lisätalousarviossahan annettiin johtuen vanhustenhuollon kriisistä resursseja sinne valvontaan valviralle ja aveille ja nyt saimme kuulla että tänä vuonna ennätysmäärä on tullut kanteluja sinne aveihin eli on se ikävää tavallaan jälkeenpäin jälkivalvontaahan me emme voi tehdä eli tulisi olla sellaisia toimia että me pystyisimme ennaltaehkäisemään vanhustenhoidossa tapahtuvia kaltoinkohtelu ja epäkohtatilanteita ehkä juuri niitä hoitajien puutoksia myös arvoisa herra puhemies perussuomalaiset ovat kantaneet huolta hyvin kauan ja pitkään saattohoidon laadusta suomessa ja olemme tehneet lakialoitteen saattohoitolain aikaansaattamisesta suomeen toivoisin että voisimme lailla tätä asiaa ohjeistaa jotta se olisi yhdenvertaista ympäri suomen omaishoidosta olemme esittäneet että omaishoidon tuki olisi verovapaata silloin

millä tavalla me voisimme tätä vanhustenhoidon kaltoinkohtelua ja kriisiä helpottaa tulisiko meidän tuntuvasti lisätä niitä laitoshoivapaikkoja meillä on valtavasti kotihoidossa vanhuksia jotka eivät sinne kuulu he eivät itse halua olla siellä ja omaiset ovat sitä mieltä että he ovat liian huonokuntoisia mutta entä jos meillä olisikin hoivapaikkoja hoivakoteja ryhmäkoteja vanhainkoteja hyviä hoivapaikkoja joissa ihminen voisikin viettää vanhuuttaan eikä siellä omassa kodissa jos me kääntäisimmekin kelloa taaksepäin ja ja peruisimme ne laitoshoivapaikkojen vähennykset ja päinvastoin rakentaisimme niitä lisää niin voisin kuvitella että yksinäisyys vähenisi ja ihmisillä olisi parempi olla siellä olisi jokapäiväinen ateria lämpö ja hoiva tarjolla koska monet ikäihmiset eivät kykene omassa kodissaan yksin asumaan sama liittyy myös omaishoitoon kun omaishoidettava lähtee sinne lyhythoivapaikalle niin se ei saa olla pelkkä säilöönotto vaan siellä pitää olla riittävästi hoivatakuusta sen verran vielä että toivoisin että oikeasti olisi ne tuhat lääkäriä lisää ja sinne lääkärille pääsisi nythän se hoitotakuu kuivuu kasaan sillä tavalla että se on moniammatillinen tiimi joka ottaa vastaan tämä hallituksen siihen kohdistama raha ei valitettavasti riitä sen me tiedämme kaikki perussuomalaiset ovat olleet sitä mieltä aina että kun ikäihminen pyrkii

arvoisa herra puhemies

neljäkymmentä miljoonaa euroa vuodessa yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisät nousevat ensi vuoden alusta kympillä kuukaudessa ja elatustukea nostetaan seitsemän euroa kuukaudessa tämä maksaa kolmekymmentäkuusi pilkku viisi miljoonaa euroa vuodessa lasten ja perheiden palveluita kehitetään sekä lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa jatketaan ja siihen on varattu kymmenen miljoonaa euroa on hyvä että lapsistrategia laaditaan ja senkin tekemiseen on varattu viisi miljoonaa moni lapsi kärsii äitinsä päihdeongelmasta päihdeäitien hoitoon kohdennetaan myöskin varoja kaikkien elämä ole myöskään turvallista turvakoteihin suunnataan lisää rahaa kaksi miljoonaa myöskin opiskelevat perheet saavat lisäkorotuksen opintotuen huoltajakorotukseen on tärkeää että me kannustamme myöskin perheen perustamiseen jo opiskeluvaiheessa korotamme pienimpiä vanhempain ja sairauspäivärahoja ja jatkamme työtä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi keskusta on ehdottanut ja ehdottaa että jatkossa syntyvyyden vähentämisestä koituva laskennallinen säästö lapsilisiin pidetään tuolla lapsilisämomentin sisällä ja kohdistetaan lyhentämättömänä lapsilisien korottamiseen on tärkeää luoda suomeen sellainen toivon myönteisyyden ilmapiiri jossa nuoret uskaltavat sitoutua perustaa perheen ja saada lapsia siihen me kaikki voimme vaikuttaa iloitsen siitä että perhevapaauudistus saadaan piakkoin maaliin perheet saavat edelleen päättää miten hoitavat lapsensa kotihoidon tuki säilyy ennallaan isän mahdollisuudet osallistua lasten hoitamiseen paranevat ja äidin mahdollisuudet pysyvät ennallaan tai jopa vähän lisääntyvät jos isä luopuu vapaaehtoisista viikoistaan tai antaa niitä äidille kaiken kaikkiaan joustavuus lisääntyy merkittävästi työn ja vapaa ajan yhteensovittaminen helpottuu toteutuu uudistus jota ei ole aikaisemmin saatu kokoon olen tästä erityisen iloinen se on hieno joululahja lapsiystävälliselle suomelle tahdon kiittää hallitusta siitä että se on pienen ihmisen asialla kehdosta hautaan äsken kuulimme puhetta edustaja juvoselta saattohoidon kehittämisestä se on todella tärkeää siihen on varattuna kaksi miljoonaa euroa toivon mukaan myöhemmin vielä lisää saattohoitoa tulee kehittää se on todella tärkeä viimeinen rakkaudenpalvelus täältä lähtevälle

puhemies nuorten mielenterveyden ongelmat ovat aikamme viheliäisimpiä kysymyksiä siksi tervehdin ilolla ja lämmöllä terapiatakuu kansalaisaloitetta kaikkiaan kolmenkymmenenviiden miljoonan euron lisämäärärahalla saataisiin tehokkaat perustason mielenterveyshoidon palvelut vahvistettua asianmukaiseen kuntoon ilman mahdottoman pitkiä jonoja mielenterveysasioissa oikea aikainen palveluiden saaminen on äärimmäisen tärkeää tuskaisen pitkät jonot ja avun saamisen pitkittyminen voivat pahimmillaan päättyä jopa peruuttamattomiin ratkaisuihin meillä ei ole varaa menettää ketään kansakuntamme veneestä ja siksi kokoomus on asettunut tämän kansalaisaloitteen taakse toivon sydämestäni että myös hallitus taipuisi tähän tämä olisi erityisen tärkeää kotikaupungilleni oululle jossa nuoria mielenterveysongelmaisia ihmisiä tuntee jokainen lähipiirissään

arvoisa puhemies mielenterveyshäiriöt ovat yleisin pysyvän työkyvyttömyyden syy niistä aiheutuvat kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat mittavat oecd arvion mukaan vuositasolla jopa yksitoista miljardia euroa kaikkien ikäryhmien mielenterveyspalveluiden kehittämistarpeet liittyvät palvelujärjestelmän hajanaisuuteen perustasolla toteutuvan hoidon vähäisyyteen sekä lähipalvelujen riittämättömyyteen etenkin lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat rakenteellisesti ja toiminnallisesti pirstaleisia palvelujen saantia myös se että vain terveyskeskuksilla on lakisääteinen mielenterveyden häiriöiden hoitamisen velvoite kun taas muiden toimijoiden kuten muun muassa neuvolan ja kouluterveydenhuollon tehtävänä on pelkästään tukea ja edistää mielenterveyttä esimerkiksi kouluissa tehtävän mielenterveystyön tilastointi on puutteellista mikä vaikeuttaa lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden hoitokokonaisuuksien kehittämistä ja laadun seurantaa arvoisa puhemies pidän todella tärkeänä että kansallisen mielenterveysstrategian laatimiseen on varattu määrärahat talousarviossa mielenterveysstrategian laatimisen yhteydessä on välttämätöntä vahvistaa nimenomaan perustason palveluja niin että ne vastaavat aidosti lasten nuorten ja aikuisten mielenterveys sekä myös päihdeongelmiin liittyviin palvelutarpeisiin ja varmistavat riittävän nopeasti avun piiriin pääsemisen perustason palvelujen lisäksi on tärkeää parantaa myös ennalta ehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja sekä kouluterveydenhuollon roolia lasten ja nuorten mielenterveyden lievien oireiden ja häiriöiden hoidossa ja koko perheen tilanteen huomioon ottamista jotta voidaan varmistaa riittävä apu ja tuki oireiden mahdollisimman aikaisessa vaiheessa arvoisa puhemies puutteet perustason lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuudessa ja palvelujen pirstaleisuus kuormittavat nykyisellään valitettavasti niin erikoissairaanhoitoa kuin lastensuojeluakin mielenterveys ja päihdepalvelujen kehittämisessä onkin hyvin tärkeää että huomioidaan erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistaminen sekä hoito ja koordinaatiovastuun selkeyttäminen myös aikuisten mielenterveys ja päihdepalveluissa tulee ottaa paremmin huomioon koko perheen tuen tarve kiitänkin hallitusta siitä että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahaa on talousarviossa varattu lapsi ja perhepalveluiden kehittämiseen tarkoituksena madaltaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saamisen kynnystä parantaa oikea aikaisuutta ja saatavuutta osana perhepalveluita sitten arvoisa puhemies vähän on aikaa jäljellä valitettavasti en edustaja juvosen alkupuheenvuoroon kerennyt kun oli pakko käydä syömässä välillä mutta kun tiedustelin olivatko ne asiat nousseet esille joista puhuttiin edellisessä pykälässä niin tämä hoitajamitoitukseen liittyvä asia itse olen sitä mieltä että hoitajamitoituksen saaminen lakiin on kaikista tärkeintä itse en näe nyt tällä hetkellä oleellisimpana asiana sitä saadaanko se eduskunnalle ennen joulua vai joulun jälkeen tärkeintä on se että se tulee se tulee niin pian kuin mahdollista nyt on ollut vähän haasteena se että kun hallitus kaatui niin tuli parin kolmen viikon gäppi ei saatu asioita eteenpäin tiedän että sen eteen tehdään nytten todella paljon töitä että se saataisiin eduskunnalle niin pian kuin mahdollista sitten sitten toinen asia mikä liittyy tähän tähän hoitajamitoituksen budjetointiin tähän viiteen miljoonaan euroon tämä liittyy nyt oleellisesti siihen että ensi vuonna kun hoitajamitoitus tulee lakiin ensimmäinen neljättä niin siihen tulee aluksi siirtymäaika siirtymäajan aikana asetetaan sitova nolla pilkku viiden mitoitus syystä vielä ensi vuonna ei tarvita suurempaa rahoitusta kuin viisi miljoonaa euroa tähän siirtymisessä mutta sitten todellakin vuodesta kaksikymmentäyksi eteenpäin aina siihen vuoden kaksikymmentäkolme maaliskuuhun asti kun se sitova nolla pilkku seitsemän tulee voimaan totta kai näille vuosille on budjetoitava entistä enemmän rahaa ja silloin tämä viisi miljoonaa euroa per vuosi ei tule missään nimessä siihen riittämään hallitusohjelmaanhan on nyt kirjattu sillä lailla että nämä lisätehtävät mitkä kunnille tulevat tullaan täysimääräisesti kompensoimaan kunnille tämä on yksi osa alue liittyen tähän kokonaisuuteen

arvoisa puhemies minä tässä puheenvuorossani tulen kiinnittämään sosiaali ja terveysministeriön

tässä hallitusohjelmassa ja myöskin budjetissa on se keskeinen ulottuvuus joka koskee ikäihmisiä että

ovat olleet se tulonsaajaryhmä suomessa jolta on viety etuuksia enemmän kuin miltään väestöryhmältä koko suomen historiassa tämä neljännesvuosisata on ollut hyvin vaikea ajanjakso ja nyt meillä on ensimmäisen kerran

sitten yhdeksänkymmentä luvun alun hallitus ja hallitusohjelma jossa on kokonaisvaltainen ohjelma ikäihmisten elinolosuhteiden kohentamiseksi ja parantamiseksi sille nostan hattua minulla vain ei ole hattua täällä mukana yhtenä elementtinä on pienimpiin eläkkeisiin tehtävät korotukset olemme jo useampaan kertaan täällä toistaneet sen että takuueläkettä korotetaan viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa ja ja kansaneläkettä kolmellakymmenelläneljällä eurolla tämä on myöskin lähtö sille tavoitteelle joka on asetettu että tällä vaalikaudella pystyttäisiin nostamaan alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeitä sadalla eurolla ja tähän tietysti tähdätään hallitusohjelmassa on toinenkin komponentti jota pyritään käynnistämään kun me tiedämme että kansaneläke ja takuueläke eivät ole varsinaisia vanhuuseläkkeitä suomessa vaan ne ovat perusturvaa ja tiedämme että keskimääräinen täyttä kansaneläkettä saava ihminen on viisikymmentä vuotias mieshenkilö on kysymys siis lähinnä työkyvyttömyyseläkkeistä ja me tiedämme myöskin sen että varsinainen vanhuuseläkehän on työeläke yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia yli kuusikymmentäviisi vuotiaista saa työeläkettä niin tässä hallitusohjelmassa on lähtökohtana myöskin se että kolmikantaisten neuvottelujen kautta työeläkejärjestelmästä yritetään saada neuvottelemalla sitten se

euron korotus näihin tuhanteen viiva tuhanteenneljäänsataan euroon liittyviin eläkkeisiin ja se hintalappu on noin seitsemänsataa miljoonaa euroa itse asiassa olisin sitä mieltä että tämä sadan euron korotus voitaisiin laittaa kaikille työeläkeläisille silloin se olisi solidaarinen luonteeltaan ja sen hintalappu olisi esimerkiksi puolitoista miljardia euroa nyt te voitte kysyä onko sitä rahaa olemassa voin kertoa että eläkerahastot joista se raha otettaisiin kasvavat vuosittain keskimäärin kahdeksan miljardia euroa eli tästä mittakaavasta nyt on kysymys silloin nipistettäisiin hieman työeläkejärjestelmän kasvusta ei siis itse järjestelmästä vaan sen pääomista mutta joka tapauksessa tässä on lähtökohtana että tässä pyritään neuvottelemaan nyt nyt siitä että työeläkejärjestelmästä saataisiin tähän niin kutsuttuun vappusataseen sitä tukea mikä onkin ainoa oikea lähtökohta koska ne rahathan on kerätty nimenomaan eläkkeitä varten aikanaan kun se taitettu indeksi hyväksyttiin silloin yhdeksänkymmentäviisi lähtökohtana oli nimenomaan suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen arvoisa puhemies tämä on ensimmäinen askel siinä että me pääsemme sitten kiinni tähän varsinaiseen isoon asiaan joka koko eläketurvassa on olennainen eli tämä indeksikorotus ja taitettu indeksi siltä osin olemme täällä tehneet kymmenkunta kansanedustajaa lakialoitteen taitetun indeksin korvaamisesta puoliväli indeksillä eli palautettaisiin se puoliväli indeksi siten että siitä indeksikorotusvarasta kaksi kolmattaosaa olisi eurokorotusta ja kolmasosa olisi sitten prosenttikorotusta tämä lakialoite on valiokunnassa valiokunnassa käsittelyssä ja toivon että se saa asianmukaisen tuen olen tietoinen myöskin siitä että edustaja elomaa ja perussuomalaiset ovat tehneet rinnakkaisen lakialoitteen tämän suhteen ja siitä tässä budjettiesityksen yhteydessä tullaan myöskin äänestämään sen rinnakkaisen lakialoitteen ongelma on se että se toistaa taitetun indeksin rakenteen tämä alkuperäinen taitettu indeksihän on syntynyt siitä se ei ole niinkään tämä suhdeluku kaksikymmentä viiva kahdeksankymmentä että se taitettiin kuuteenkymmeneenviiteen ikävuoteen niin että alle ihmiset eli työkyvyttömyyseläkeläiset saavat tätä puoliväli indeksiä ja siitä ylöspäin sitten tällä kaksikymmentä viiva kahdeksankymmentä suhteella nyt perussuomalaisten idea on se että alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeissä olisi tämä puoliväli indeksi eikä muuten se on sikäli ongelmallinen että se ei koske silloin kaikkia työeläkejärjestelmän piirissä olevia eläkkeensaajia koska se on ansiosidonnainen järjestelmä ja tämä

on kolmikannassa luotu ja on järkevää että ne neuvottelut käydään kolmikannassa

arvoisa herra puhemies edustaja juvonen jo toi meidän perussuomalaisten suurimmat huolenaiheet esiin mutta keskityn yhteen asiaan elikkä aikakautemme suurimpaan huolenaiheeseen mielenterveyteen kuten edustaja oliko täällä joku muukin heikkinen joka piti siitä myöskin puheenvuoron suomalaisten fyysinen terveys on parantunut viime vuosina työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet samanaikaisesti kuitenkin puolet työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyshäiriöitä ja ja joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen joka toinen suomalainen kokee jossakin elämänsä vaiheessa mielenterveyden häiriön arvoisa puhemies tällä hetkellä hallituksen budjetissa on varattu rahoitusta kansallisen mielenterveysstrategian laatimiseen mielenterveysstrategia on hyvä asia mutta terapiatakuu liittyy peruspalveluihin ja se on toteuttava erikseen siihen siis tarvitaan omat taloudelliset panostuksensa huolestuttavaa on että joka neljäs lapsi elää perheessä jossa vanhemmalla on tai on ollut mielenterveys tai päihdeongelma mielenterveyshäiriöt muodostavat prosenttia lasten ja nuorten tautitaakasta kynnys hakea apua on madaltunut mutta moniongelmaisuus on lisääntynyt lapsien lapsuudenkokemukset vaikuttavat myös heidän loppuelämäänsä ja mielenterveyden häiriöistä viisikymmentä prosenttia alkaakin ennen neljästoista ikävuotta itse olen tutkinut miesten avioeroja ja siitä materiaalista materiaalista kävi hyvin selville että kriisitilanteessa tutkittavani eivät halunneet tai löytäneet apua tässä elämänvaiheessa ehkä suurimmassa käännekohdassa mitä elämä tuo tullessaan erään tanskalaisen tutkimuksen mukaan väestön kaikkein syrjäytynein väestöryhmä on yli nelikymppiset eronneet miehet syrjäytyä sana on työmarkkinasana se tulee meille suomeen ruotsista

elikkä utslagen sanasta mikä tarkoittaa ulos lyötyä ulos heitettyä näillä kriisin käyneillä ihmisillä on kasvava tarve mielenterveyspalveluihin ajatus siitä että miehen ei kuulu jäädä rypemään tunteisiin voi tarkoittaa hankalien asioiden välttelyä se voi johtaa siihen että mies ei hae apua on liian häpeällistä näyttää tällä tavoin heikkoutta masennusoireet voivat jäädä täysin vaille hoitoa mikä pahimmillaan voi johtaa jopa itsemurhaan avioerokriisin läpikäyneiden miesten itsemurhat ovat kaksinkertaiset verrattuna normaalielämäntilanteissa eläviin yleisellä tasolla miesten tekemät itsemurhat ovat kolminkertaiset naisiin verrattuna miehet ovat yliedustettuina itsemurhatilastoissa avun kynnystä heidän kohdallaan pitäisi saada madallettua on hyvä että mielenterveystietoisuus on kasvanut lasten kohdalla varhainen puuttuminen ja kotiin tehtävän työn merkitys on suuri näin kyetään varhaisessa vaiheessa tunnistamaan merkit ja ottamaan tilanne hallintaan lisää matalan kynnyksen palveluita kuten palvelukeskuksia nuorisoasemia ja monitoimijaista päivystystä ikäihmisten kohdalla monitoimijaiset päiväkeskukset vähentävät turvattomuutta ja myös yksinäisyyttä maahamme voitaisiin eri sektorien osaajista muodostaa yhdessä vaikkapa hybridimalli pääpainon pitää olla kohti ehkäisevää mielenterveystyötä ja sen on oltava keskeinen päämäärä vielä ehkäisevä työ ei valitettavasti toimi toivotulla tavalla ja eri tahojen osaajat eivät ole riittävästi koordinoidusti löytäneet toisiaan porrastettu mielenterveyspalvelujärjestelmä joka perustuu perustasolla matalan kynnyksen palveluihin on kustannusvaikuttavampi kuin erikoissairaanhoitolähtöinen järjestelmä on laskettu että yhden syrjäytyneen saaminen takaisin työelämään tuo kahden miljoonan säästöt kustannusten kattamiseen riittäisi jos työpaja ja etsivän kautta kyetään saattamaan sata nuorta viidentoistatuhannen nuoren joukosta takaisin työelämään varhainen puuttuminen on siis kaiken a ja o siksi hoitotakuu mielenterveyspotilaille on kyllä hyvä ja ja kannatettava ehdotus se maksaa itsensä takaisin arvoisa puhemies tilastojen mukaan vakava kriisitilanne voi tulla lähes jokaisen kohdalla vastaan jossakin kohtaa elämää se voi olla loppuunpalaminen läheisen kuolema avioero konkurssi ynnä muuta kun mieli järkkyy silloin ei ole aikaa odottaa viikkoja tai kuukausia apua pitää saada mieluiten heti on arvioitu että varhainen puuttuminen ja psykoterapian aloittaminen siirtäisi seitsemäntuhattaviisisataa henkilöä etuisuuksien piiristä työelämään tämä tuottaisi noin

vuosittaiset säästöt terapiatakuuseen panostettu euro toisi sen yhteiskunnalle kymmenkertaisesti takaisin samalla saataisiin tarpeellista työvoimaa suomen uuden hallituksen tavoitteena on neljän pilkku kahdeksan työttömyysaste tällä hetkellä se on yli kuudennella panostamalla mielenterveyden edistämiseen saadaan työelämään uusia työtätekeviä käsiä eikä vain niitä kerrannaisvaikutus tulee olemaan moninkertainen ensisijaisesti henkilöiden elämänlaadun paranemisen myötä hallituksen esityksen miljoonaa sosiaali ja terveyspalvelujen kehittämishankkeisiin ja lisäksi kymmenen miljoonaa lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ovat aivan hyvän suuntaisia mutta nyt tässä kohtaa tämä kymmenen miljoonaakin on summana aivan liian pieni

arvoisa herra puhemies mielenterveysongelmat ovat todellakin yksi merkittävimpiä terveydellisiä ongelmia jotka koskettavat aivan liian isoa osaa suomalaisista niistä puhuttaessa kiinnittäisin huomiota myös siihen ettei masennuksen takana olevia syitä useinkaan selvitetä masennuksen taustalla voi olla moninaisia syitä mutta on aivan liian tyypillistä olettaa masennuksen ja väsymyksen kuuluvan vaikkapa elämäntilanteeseen kuten pikkuvauva arkeen tai hektiseen työntekoon ja opiskeluun eikä masennuksen todellista siten aina selvitetä myös pelkkä väsymys voidaan usein laittaa masennuksen piikkiin vaikkei ihminen itse edes kokisi olevansa masentunut mikäli kunnassaan ylipäänsä onnistuu pääsemään ongelmitta lääkärille asti saa diagnoosin ohessa yleensä lääkityksen ja lämmintä kättä ei terapiaa tai syiden selvittelyä masennus voi tosiasiassa olla liitännäisoire jollekin muulle sairaudelle kuten neuropsykiatrisille häiriöille tai raudan ja eri vitamiinien puutostiloille joten taustojen selvittämiseen on syytä panostaa paljon nykyistä paremmin

arvoisa puhemies otan puheenvuorossani kantaa vain yhteen asiaan ja se on muistisairaiden hoidon tilanne jos haluamme saada ikäihmisten hoidon kustannukset kuriin ja samalla huolehtia inhimillisyydestä kaikkein tärkein toimenpide on muistisairauksien ennaltaehkäisyn hoidon ja kuntoutuksen eheä polku toimimaan nykyistä paremmin suomessa on tällä hetkellä kaksisataatuhatta muistisairasta ja ja jos jokaisella ajatellaan olevan kaksi läheistä niin muistisairaudet koskettavat läheisesti yli puolta miljoonaa suomalaista nykytietämyksen mukaan muistisairauksia voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti ja siksi aivoterveyden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet maksavat aina itsensä takaisin aivoterveyden edistäminen alkaa äitiysneuvolapalveluista ja sen tulisi olla keskeinen asia kaikenikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä aivoterveelliset elämäntavat pienentävät sairastumisen riskiä ja ne myös hidastuttavat sairauden etenemistä hyvä että tämä asia on hallituksen agendalla voimallisesti ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista huolimatta osa meistä sairastuu muistisairauteen se mitä sen jälkeen tapahtuu jää tapahtumatta selittää paljon kustannuksia muistisairauksien toteamisessa hoidossa ja ennaltaehkäisyssä on suuria eroja eri puolilla suomea suomessa ei toteudu muistisairauksien eheä hoitoketju ja tämä kasvattaa kustannuksia esimerkiksi muistisairauden varhainen toteaminen ja hoidon aloittaminen parantavat hoidon vaikuttavuutta merkittävästi tällä hetkellä muistisairaudet diagnosoidaan keskimäärin kaksi vuotta ensimmäisistä oireista ja tätä aikaa pitäisi saada lyhyemmäksi kuntoutusta ja ja sopeutumisvalmennusta muistisairaalle ei ole riittävästi kunnissa työskentelevien muistihoitajien puute on valtava eikä heitä kouluteta tällä hetkellä juuri missään muistihoitajan ja lääkärin työparityöskentely on erittäin kustannusvaikuttava tapa hoitaa kotona asuvia muistisairaita ja heidän erityistarpeitaan perustasolla kotihoito laitostaa monin paikoin muistisairaat omaan kotiinsa neljän seinän sisälle kaikkein tärkeintä muistisairaan toimintakyvyn ylläpitämisessä olisi säännöllinen ulkoilu ja nyt monin paikoin muistisairaat eivät pääse lainkaan ulos tarvitsemme ehdottomasti kotihoitoon koulutettujen ammattihenkilöiden lisäksi esimerkiksi kauppa ja kulttuurikummeja joiden muistisairaan olisi turvallista lähteä kodin ulkopuolelle liikkumaan myös muuta kuntoutusta ja kuntouttavaa toimintaa tulisi lisätä sillä muistisairaan toimintakykyä voidaan ylläpitää ja näin inhimillistä olemista kotona jatkaa tietyssä sairauden vaiheessa muistisairaan ei ole enää turvallista ja ja inhimillistä asua omassa kodissaan ja siksi tarvitaan myös yhteisökoteja muistisairas tarvitsee hyvin harvoin laitoshoitoa mutta hän tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa kodinomaisessa ympäristössä itse puhun mieluummin yhteisökodista kuin tehostetusta palveluasumisesta yhteisökoti voi olla myös ryhmäkoti tai perhehoitokoti myös yhteisökodissa voidaan toimintakykyä ylläpitää sairauden loppuvaiheeseen saakka jos siellä työskentelee riittävästi osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa haluan korostaa ettei käsiparien määrä yksin riitä sillä muistisairaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen edellyttävät vankkaa ammattitaitoa toisaalta ympärivuorokautisessa hoivassa ja hoidossa tuskin pystytään toimimaan laadukkaasti alle nolla seitsemän mitoituksen joten mitoituksen säätäminen lakiin on perusteltua suurin osa ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakkaista on muistisairaita arvoisa puhemies muistisairaiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi ja samalla kustannusten kuriin saamiseksi nyt on nopeiden toimenpiteiden aika erityisen tärkeää on selvittää ja tarvittaessa luoda muistisairaan maakunnalliset hoitopolut diagnoosista palvelutarpeen arvioinnin kautta tarvittaviin palveluihin olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja tutkimusnäyttöä hyödyntäen nämä hoitopolut siis kuntoon tähän pitäisi nyt joka tasolla käyttää voimavaroja sillä kansakunnan ikääntymisen myötä ennalta ehkäisevistä toimista huolimatta muistisairaiden määrä tulee kasvamaan maassamme olen huolissani siitä ettei asian tärkeyttä edelleenkään tunnisteta ja toivon että te täällä olevat kuntapäättäjät kyselisitte miten nämä asiat on hoidettu omassa kunnassanne tai koska jos saadaan muistisairauden ennaltaehkäisy kuntoutus ja hoito kuntoon niin sillä saamme myös kustannuksia tehokkaasti kuriin

edustaja kopra tarttui ihan tärkeään asiaan lääkärihelikopterin puutetta oli myös etelä pohjanmaalla mutta onneksi se katve on nyt poissa ja lääkärihelikopteri on sijoitettu sijoitettu seinäjoelle todella todella tärkeä huomio on se mihin alueelle sen asian kohdistat puhutaan kuitenkin ihmisten hengestä ja henkien pelastamisesta kuten usein lääkärihelikopteripalveluissa on kyse puhemies hallitus jatkaa siis viime vaalikaudella toteutetun mukaisesti pienimpien etuuksien korottamista viime vaalikauden aikana laitettiin suomen taloutta kuntoon saatiin työllisyysastetta nostettua tämän vuoksi on erityisen hienoa että nyt kun se kivijalka on saatu vankemmaksi hallituksen budjetti vuodelle kaksikymmentä tuo paljon hyvää erityisesti pienituloisille lapsi ja perhemyönteisyyden vahvistaminen yhteiskunnassa ja lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen on erittäin tärkeää erityisesti nyt kun syntyvyys laskee politiikan keinot ovat tietysti rajalliset mutta eivät kuitenkaan merkityksettömiä yhteiskunnan lapsimyönteisyydellä on siis merkitystä toiveena totta kai on että jokainen lasta haluava voisi saada lapsen perheiden toivoma lapsiluku voisi täyttyä puhemies keskusta haluaa jatkaa työtä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi ja onkin ehdottanut että jatkossa syntyvyyden vähenemisestä koituva laskennallinen säästö lapsilisiin pidetään lapsilisämomentin sisällä ja kohdistetaan lyhentymättömänä lapsilisien korottamiseen puhemies hallituksen tavoitteena on että jokainen suomalainen saa laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut riippumatta siitä missä hän asuu ja miten paljon hänellä on varaa maksaa itse palvelusta pienituloisten eläkeläisten aseman kohentaminen on myöskin tärkeä asia jota hallitus toteuttaa hallitus on siis nostamassa tuntuvasti pienimpiä eläkkeitä ensi vuoden alusta alkaen aivan keskustan tavoitteen mukaisesti pelkkä eläkkeen taso ei kuitenkaan ole ainut määrittävä tekijä eläkeläisten arjessa selviytymistä ja pärjäämistä arvioitaessa pienituloisten ja erityisesti paljon sairastavien ikääntyneiden näkökulmasta erittäin myös laadukkaat ja helposti saavutettavat maksuttomat tai edulliset peruspalvelut siksi sote uudistus on saatava aikaan vihdoinkin tällä vaalikaudella

arvoisa puhemies kotitalousvähennyksellä on tärkeä rooli suhteessa sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin ja ihmisten hyvinvointiin hallitus on pienentämässä kotitalousvähennystä niin että työkorvaus laskee viidestäkymmenestä prosentista neljäänkymmeneen prosenttiin ja palkkakorvaus kahdestakymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin pidän tätä lyhytnäköisenä hallituksen kohdentama leikkaus kotitalousvähennykseen on leikkaus erityisesti lapsiperheiltä ja ikääntyneiltä ihmisiltä kotitalousvähennyksen leikkaus nostaa ja kotipalveluiden hintaa ja laskee palveluiden kysyntää tämä on omiaan kasvattamaan riskiä harmaan talouden lisääntymiseen sekä vähentämään palvelualojen työllisyyttä kokoomuksella on hallituksen toimiin nähden täysin toisenlainen päämäärä me haluamme vähentää harmaata taloutta edistää työllisyyttä sekä puolustaa lapsiperheiden ja ikääntyneiden arjen sujuvuutta on ensiarvoisen tärkeää että me päättäjät teemme kaikkemme sen eteen että suomi olisi kaikilla mittareilla maailman lapsiystävällisin maa se vaatii sitä että emme vaikeuta perheiden mahdollisuuksia sujuvoittaa omaa arkeaan tai heikennä lapsiperheiden mahdollisuuksia ostaa sellaisia palveluita jotka tukevat ekonomistit näkevät että kotitalousvähennykseen kohdistuvan heikennyksen vaikutukset niin työllisyyteen kuin vanhusten asumiseenkin voivat pitkällä aikavälillä kääntyä selkeästi selkeästi kielteisiksi arvokkaan vanhuuden takaamiseksi yhteiskuntamme tulee mahdollisuuksien mukaan tukea ikäihmisten omia toiveita siitä missä ja miten he haluavat ikääntyä niin kauan kun kotona asuminen on turvallista on tärkeää että kotiin on saatavilla hoivan lisäksi myös muita tarvittavia tukia ja palveluita näitä ovat esimerkiksi siivouspalvelut ruokapalvelut ja muut kotihoitoon liittyvät palvelut ne ovat merkittäviä arkea sujuvoittavia ja helpottavia palveluita tampereella on kymmenisen vuotta sitten kehitetty tällainen kotitori malli jonka tarkoituksena on helpottaa ikäihmisten pärjäämistä omassa kodissa sieltä saa neuvoa monenlaisiin arkisiin kysymyksiin ja ajattelen että myöskin tällaisten palveluiden hankinnassa se voisi olla juuri sopiva tapa auttaa ja ja neuvoa ja ja malli voisi olla levitettävissä muuallekin tukemaan tällaisten palveluiden käyttöä eli kannustaisi siihen vieläkin enemmän kokoomus pitää kotitalousvähennyksen heikennystä huonona työllisyys perhe ja senioripolitiikkana olemme esittäneet oman ratkaisumme vaihtoehtobudjetissamme ja toivonkin että tämän budjetin yhteydessä hallitus tarttuisi vielä vielä kun ehtii kokoomuksen esitykseen perua kotitalousvähennykseen korottaisi yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden kotitalousvähennystä se olisi aito tulevaisuusteko suomalaisille perheille vanhuksille ja yrityksille

arvoisa puhemies muutama asia budjettiesitys sinänsä on ihan hyvä ja sosiaalisesti tasapainoinen on äärimmäisen tärkeätä että sosiaalietuuksia perusturvaa eläkkeitä ja rintamamiesten asemaa nyt kohennetaan se on tärkeää suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on myös hyvä että budjettiin on varattu myös sosiaali ja terveyspuolen kehittämiseen rahaa jolla hoitotakuuta ja perhepalveluita plus sitten hoitajamitoitusta viedään eteenpäin yhdeksänkymmentäneljä miljoonaa muistaakseni mutta oikeastaan se pääviesti itselläni on nyt sosiaali ja terveyspalvelujen uudistaminen niin kuin täällä useassa puheenvuorossa on sanottu se on nyt tällä vaalikaudella vain saatava maaliin itse tulen alueelta jossa tämä integrointi on tehty sosiaali ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen ja ensihoidon osalta eli siellä on siun sote samoin eksote ja kainuu ovat samassa

niin pitkälle kuin tässä tilanteessa voidaan viedä mutta meillä meillä on tullut nyt sitten ongelmaksi tämä talouden kiikkulauta tässä asiassa samoin ongelmia on tullut omistajaohjauksen kanssa

toivoisin että etupainotteisesti näitä sote palveluita kun viedään eteenpäin niin tämä rahoitusmalli ratkaistaisiin ensimmäisenä tai sitten tehtäisiin joku kuntatalouden tukipaketti jolla jolla tämä kiikkulautamalli korjataan tällä hetkellä rakennamme noin kahden pilkku viiden prosentin kasvulla sosiaali ja terveyspalveluiden ensi vuoden budjettia ja samaan aikaan kunnassa joudutaan vetämään nollalinjaa tosi inhottava kiikkulauta kaiken kaikkiaan ja ja siitä sitten kärsii peruskunnassa meidän sivistys vapaa ajan ja ja varhaiskasvatuksen palvelut jos kokonaisuutena sitä rahoitusmallia miettii niin kyllähän sen pitää perustua tarvevakioituun malliin jolla sitten pystytään myös alueen erilaisuudet huomioimaan ja ja sen mukaan myös palveluita tuottamaan toinen tähän valmisteluun liittyvä asia on sitten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rajapinta jossa käydään koko ajan meidän kuntayhtymän ja peruskunnan välillä kenen tehtävänä se tässä mallissa on niin pitkään kun tämä sote valmistelu roikkuu tässä on semmoinen epäselvä tilanne tilanne ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on se millä taloudellisia pitkän aikavälin säästöjä saadaan aikaan vauhtia sote valmisteluun toista hallituskautta tätä ei voida odottaa odottaa ja tähän valmisteluun ei pidä missään tapauksessa enää mitään maakunta ajatuksia erikseen sotkea että nyt viedään sote ensin maaliin ja sen jälkeen palataan siihen mitä maakuntatyökaluihin otetaan mukaan

arvoisa puhemies jatkan tästä mihin edellinen edustaja jäi eli sote uudistuksesta itse suhtaudun vähän ristiriitaisesti tähän että me puhumme niin paljon näistä erilaisista palikoista ja rakenteista joita pitää siirtää paikasta toiseen kun mielestäni oleellisin asia mitä meidän tulisi tarkastella riippumatta siitä mallista on rahoitus julkisen rahoituksen osuus suomen terveydenhuoltomenoista riippumatta siitä että jatkuvasti puhumme kustannusten hillitsemisestä on suomessa vain oecd maiden keskitasoa vaikka yleisesti ottaen hyvinvointijärjestelmämme terveydenhuoltoineen pitäisi olla oecd maiden yläpuolella suomessa julkisen rahoituksen osuus terveydenhuollon menoista on noin seitsemänkymmentäviisi prosenttia kun esimerkiksi ruotsissa norjassa tanskassa siinä kahdeksankymmentäneljä viiva kahdeksankymmentäviisi prosenttia ja vastaavasti suomen terveydenhuollon menojen bruttokansantuotesuhde on koko pohjoismaiden alhaisin ja ylipäätänsä nämä terveydenhuoltoon laitettavat menot per asukas ovat pienemmät kuin muissa pohjoismaissa tietysti tämä meidän demografinen ja väestön ikääntyminen ovat näitä tosiasioita mistä me emme mihinkään pääse mutta siitäkin huolimatta näitä rahoitusasioita pitäisi miettiä tarkemmin on selvää että minkäänlainen rakenteisiin liittyvä sote uudistus ei tule tuomaan meille merkittävää muutosta mikäli perusterveydenhuoltoon ei lisätä resursseja siellä on yksinkertaisesti liian vähän rahaa meillä on myös liian vähän lääkäreitä sen lisäksi he ovat vähän väärissä paikoissa kuten tiedämme tässä asiassa pitäisi erityisesti tarkastella julkisen puolen työoloja ylipäätänsä sitä painetta missä erityisesti nuoret terveyskeskuslääkärit joutuvat toimimaan haasteethan ovat aivan samoja kuin hoitajienkin puolella

ylipäätänsä kun tätä rahoitusta tähän ei ole mitään selviä eikä yksinkertaisia ratkaisuja mutta sitä suuremmalla syyllä meidän pitäisi kyetä pohtimaan tässä yhteiskunnassa mihin me haluamme rahaa laittaa haluammeko me priorisoida meidän terveydenhuoltoamme laittaa rahaa sinne mihin

arvoisa puhemies tässä budjettiesityksessä pannaan nyt täytäntöön yksi niistä keskeisistä ikäihmisiin liittyvistä esityksistä joita hallitusohjelmassa hallitusohjelmassa on ja viittaan tässä nyt tähän vanhusasiainvaltuutetun toimeen meillähän on suomessa ryhdytty sijoittamaan oikeusministeriön alaisuuteen erityyppisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin tai tiettyihin väestöryhmiin keskittyneitä valtuutettujen toimia ja näistä ehkä tunnetuimmat ovat tietysti tasa arvovaltuutettu ja lapsiasiainvaltuutettu lapsiasiainvaltuutettuunhan tässä viitattiin aika lailla eilisissäkin

vanhusasiainvaltuutetun toimea ei ole aikaisemmin meillä ollut vaikka siitä on jo parisenkymmentä vuotta puhuttu ja keskusteltu kaksituhatta luvun alussahan tästä tehtiin jo laaja kansalaiskeräys kerättiin alle nimiäkin ja tästä on tehty myöskin kansalaisaloite ja sitä kautta on ilmaistu se tahto että me tarvitsisimme myöskin vanhusasioihin ikäihmisten asioihin keskittyneen valtuutetun viran ja tämä hallitus on nyt tässä hallitusohjelmassaan kirjannut ylös tämän tämän tarpeen ja tahtotilan siitä että tämmöinen vanhusasiainvaltuutettu tänne saadaan ja nyt tässä budjettiesityksessä siihen varataan varataan myöskin voimavaraa jolloin jolloin tämä paljon toivottu ja kaivattu askel otetaan ja me saamme äänitorven henkilön joka seuraa hallinnosta sinänsä riippumattomasti ikäihmisten asioiden tilaa suomessa muun muassa ikäihmisten hoitoon liittyvät kysymykset saavat sitten uuden tarkemman silmän joka joka tässä on on tärkeä jälleen kerran yksi niistä konkreettisista hienoista uudistuksista joissa joissa tätä hallitusohjelmaa pannaan täytäntöön

vanhusasiavaltuutettu on ollut myös perussuomalaisten asialistalla vuosikausia ja on hyvä asia että siihen kohdennetaan resursseja meidän tuleekin saada pian myös tietää mitkä ovat vanhusasiamiehen tehtävän toimenkuvat ja valtuudet eli miten hän sitten tulee jatkossa toimimaan täällä on puhuttu sote uudistuksesta pitäisi pitäisi vaan kun ei tule me voimme täällä kaivata ja odottaa ja toivoa sitä ja luoda uskomme siihen että sote tulee mutta kyllä me tarvitsemme niitä lakiesityksiä myös eli tässä aika kuluu ja tiimalasi valuu ja kohta olemme taas siinä tilanteessa että pohdimme sote lakeja perustuslakivaliokunnassa sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja aika loppuu siihen samaan syssyyn laitetaan tämä hoitajamitoitusasia jota myös odotellaan voimaantulo

oman aikansa elikkä hopi hopi kiirettä pitää hoitajien palkkaamisesta on puhuttu milloinka niitä hoitajia sitten ruvetaan palkkaamaan tehy on tänään vaatinut sata miljoonaa euroa lisää valtionosuuksia hoitajien palkkojen korottamiseen hoitajien palkkoihin palkoista on puhuttu ja ilman rahaa sitä hoitajaa ei saada

nostettiin kolme kertaa nyt tulee tämä yksi korotus samoin kansaneläkkeen korotusta totta kai me kannustamme ja tuemme mutta muistutamme siitä vappusatasesta että mikä oli hallituksen viesti silloin alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeisiin ei ole tulossa sitä vappusatasta tuhatkaksisataa viiva tuhatkolmesataa euroa on se raja siinä elikkä vielä edelleen jäämme vähän sitä odottamaan mutta totta kai pidämme huolen ja ja toivomme että että eläkeläisten tilanne paranisi entisestään meillä on vaihtoehtobudjetissamme muun muassa lääkkeiden omavastuisiin omaishoitoon ynnä muihin liittyviä toimenpiteitä arvoisa herra puhemies eilen käytiin keskustelua täällä al holin tilanteesta ja orpolapsista ja hallitus on linjannut että lapsia tuodaan juuri julkisuudesta tulleen tiedon mukaan toimet olisivat käynnissä ja ja kaksi orpolasta on sieltä saapumassa suomeen kysyin eilen täällä istunnossa liittyen sosiaali ja terveysministeriön alaan koska

sosiaali ja terveysministeriö oli myös mukana että millä tavalla on varauduttu tähän tarvitaan terapiapalveluja tarvitaan runsaasti erilaisia resursseja ei ainoastaan tänään vaan myös huomenna vuosien vuosien ajan varmastikin millaisia lastensuojelullisia toimia on tehty ja mitkä ovat resurssit siellä olisi ollut hyvä kuulla millä tavalla kaikkeen tähän on varustauduttu koska me olemme varmasti kaikki samaa mieltä että lapset tarvitsevat tuen ja avun niin nämä orpolapset kuin kaikki muutkin jotka apua tarvitsevat katson hallitukseen liittyen terapiatakuuseen meillä on täällä tämä kansalaisaloite

on se sitten siellä koulussa koulupsykologi koulukuraattori siihen aikaan kun se opiskelija oppilas voi mennä sitä apua hakemaan elikkä koulutuntien jälkeen hän ei voi kesken koulupäivän välttämättä lähteä hakemaan sitä apua eli hyvin tärkeitä asioita niin kuin on myös kiusaamisen poistaminen suomesta niin työelämästä kuin kouluista se on se ensimmäinen askel siihen mielen hyvinvointiin että kaikki voivat olla omia itseään eikä kiusaamista tapahdu täällä vielä keskustelussa nousi esille se laitoshoitoa vai onko se yhteisöllistä hoitoa vai ovatko ne ryhmäkoteja missä tulevaisuudessa ja tällä hetkellä vanhuksia hoidetaan tärkeää on kun annetaan palvelulupaus että ihminen hoidetaan loppuun asti siellä ryhmäkodissa tai hoivakodissa että se hoito on myös laadukasta ja siihen kuuluu myös hyvä saattohoito

silloin puhutaan myös vahvasta hyvästä koulutuksesta kaikki apukädet toki tarvitaan vanhustenhoitoon on paljon avustavaa tukevaa työtä mutta itse hoitotyön ja lääkitsemisen tulee olla koulutetulla ammattihenkilöllä ja kaikille sitten sillä hetkellä kun on tarvis se apu on annettava

arvoisa herra puhemies mielenterveysongelmat varsinkin lapsilla ja nuorilla ovat valtava ongelma tällä hetkellä edustaja juvonen toi hyvin esiin että apua pitäisi olla saatavilla kouluista matalalla kynnyksellä koska juuri siellä koulumaailmassahan nämä lapset ja nuoret ovat on aivan liian tavallista että niin lapsi kuin perhe haluaisi päästä hoitoon ja että lapsi viedään lääkärille ja lapsi ei ole yrittänyt itsemurhaa ja tämän takia hoitoon ei pääse täällä on paljon puhuttu tällä viikolla lapsen oikeuksista onko tämä lapsen edun mukaista yksi iso kysymys on myös se että vaikka me vaurastumme tällä hetkellä jatkuvasti niin nämä mielenterveysongelmat kasvavat vähintäänkin yhtä kovaa vauhtia

arvoisa puhemies minunkin puheenvuoroni käsittelee lääkärihelikopterin sijoittamista kaakkois suomeen sosiaali ja terveysministeriön selvitysmies jyri lilja on arvioinut lääkärihelikopterin toimintaa ja myös sijoituspaikkoja eilen julkistettujen tietojen mukaan hän on aivan aiheesta kiinnittänyt huomiota aiemman hallituksen tekemään linjaukseen kaakkois suomen helikopterista aiempi hallitus päätyi monien vaiheiden jälkeen sitten siihen että helikopteri sijoitettaisiin lappeenrannan sijasta kouvolaan uttiin kuitenkin aiempien selvitysten ja nyt myös selvitysmies liljan näkemys on se että sekä yhdenvertaisuuden että toiminnallisuuden näkökulmasta lappeenranta olisi ylivoimaisesti järkevin sijoituspaikka kuten edustaja kopra puheenvuorossaan totesi lappeenrannasta käsin helikopteri tavoittaisi myös etelä karjalan maakunnan pohjoisosissa ja saimaan saarissa apua tarvitsevat ihmiset selvityksissä on todettu että toiminnallisesti järkevintä on sijoittaa ensihoidon ilmailupalveluyksikkö nimenomaan laajan päivystyksen sairaalan yhteyteen lappeenrannassa sellainen on toisin kuin kouvolan utissa sairaalan yhteydessä tuosta lentävästä yksiköstä saataisiin paras mahdollinen kopteriryhmä olisi tukena sairaalassa ja se saisi toisaalta myös tukipalvelunsa sairaalalta

arvoisa herra puhemies oli myönteistä kuulla että sosiaalidemokraatit vielä vähän pohtivat onko järkevää olla rakentamassa maakuntahallintoa tähän maahan hallitusohjelmassahan puhutaan ei pelkästään kahdeksastatoista maakunnasta vaan vielä vielä neljästä lisämaakunnasta uudellemaalle sellainenkin maakunta kuin vantaa kerava olisi syntymässä mutta on hyvä että sosiaalidemokraatit pohtivat myös sitä että voitaisiin edetä sillä mallilla jota kokoomus on kannattanut että mentäisiin sote edellä laitettaisiin sosiaali ja terveyspalvelut nyt ensin kuntoon ja katsotaan sitten tätä tätä muuta

nyt kyllä näyttää siltä että kello käy mutta ei edes sitä hoitajamitoitusta näy sen me olemme jo aiemmin todenneet että hoitajia ei ole tämä hallitus tuomassa mutta ei nyt näköjään sitä hoitajamitoitustakaan kokoomus on esittänyt sataviisikymmentä miljoonaa euroa rahoitukseen ensi vuodelle sillä saataisiin tuhat hoitajaa kotipalveluun ja tuhat hoitajaa ympärivuorokautiseen asumispalveluun eli me olisimme selvästi sillä tiellä että suomessa saataisiin tämä nolla pilkku seitsemään täyteen kun ministeri kiuru tuntuu joka kerta kun hän täällä eduskunnassa piipahtaa syyttävän kokoomusta siitä että hoitajamitoitus ei etene niin huomenna me näemme mitä ministeri kiuru on mieltä kun eduskunta äänestää sadanviidenkymmenen miljoonan lisärahoituksesta vanhustenhoitoon eduskunta äänestää myös siitä onko pelkkien kauniiden puheiden lisäksi terapiatakuuseen oikeasti tahtoa huomenna eduskunta äänestää kolmenkymmenenviiden miljoonan lisämäärärahasta nuorten mielenterveyspalveluiden kuntoon laittamiseksi josta siitäkin aina eduskunnassa piipahtaessaan ministeri kiuru on kauniisti puhunut ja tahtotilaa vannonut sitten tämä vanhusasiainvaltuutettu pidän sitä ihan myönteisenä tervetulleena asiana ja ja tässä edellä myös tuotiin huolta siitä että pitää varmistaa myös toimivalta niin nyt itse asiassa näyttää siltä että oikeusasiamiehelle ei ole tulossa toimivaltaa tässä vaiheessa ja sen takia samaan aikaan on syytä varmistaa että oikeusasiamiehen kansliassa on riittävät määrärahat

puuttumiseen arvoisa puhemies tänään olemme nähneet että välikysymyksellä on ollut vaikutusta saatiin aikaan poliittinen päätös pienten lasten turvaan saamiseksi al holin leiriltä tuore tieto kertoo että kaksi orpolasta on nyt

arvoisa puhemies thln mukaan sote kustannukset kasvavat merkittävästi tulevina vuosina se aiheuttaa suuren paineen kuntien taloudelle kuluja kasvattavat erityisesti ikääntymisestä johtuva palveluiden tarpeen kasvu ja hallituksen säätämät uudet velvoitteet myös paine suuriin rakennusinvestointeihin kasvaa kun nykyinen rakennuskanta tulee tiensä päähän laitosvaltaiset palvelut kasvattavat kustannuksia ja siksi ennalta ehkäiseviin palveluihin panostaminen kunnissa olisi erityisen tärkeää täällä on tänä iltana puhuttu sote uudistuksesta sen osalta ratkaisematon tilanne on jatkunut jo yli kymmenen vuotta kenttä on turhautunut ja ehkä tätä tilaa voisi kuvata eräällä tavalla sote uudistusähkyksi sote uudistuksen epäselvyys vaikeuttaa kuntien tilannetta palveluiden järjestäjänä entisestään kun kuntia pyydetään kehittämään toimintaansa vailla varmuutta siitä minkälaiseen hallintomalliin niitä ollaan viemässä tarvittavia uudistuksia myöskin siirretään tällaisessa epäselvässä tilanteessa kokoomuksen mielestä palveluiden uudistamisen on tapahduttava ihminen edellä se voi odottaa hallinnollisten rakenteitten muutoksia tässäkin asiassa kannustan hallitusta lupauksista tekoihin haluan myöskin kysyä että mitä jos me keskittyisimme ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen oikea aikaiseen hoitoonpääsyyn ja hoidon laadun parantamiseen vaikuttaviin menetelmiin tiedolla johtamiseen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen miten pitkälle me pääsisimme yksistään jo näillä toimilla laadukkaampien palveluitten ja vaikuttavampien hoitojen kehittämiseksi tarvitaan myöskin tutkimusta edellinen hallitus vei eteenpäin tärkeitä osaamiskeskittymiä kuten syöpäkeskusta genomikeskusta ja lääkekehityskeskusta ja sote tiedon hyötykäyttöä työtä näitten eteen tulee tehdä jatkossakin sosiaalialan osaamiskeskuksia unohtamatta kokoomus esittää yhteensä kolmentoista miljoonan euron lisäpanostuksia kliiniseen tutkimukseen sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevaan tutkimustoimintaan me lisäisimme rahoitusta laaturekistereiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi hoitotyön tutkimussäätiön työn turvaamiseksi käypä hoito suositusten laatimiseksi ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoittamiseksi tutkitulla tiedolla edistetään väestön terveyttä parannetaan hoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä lisätään potilasturvallisuutta sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa

arvoisa puhemies haluan nostaa esille kansaneläkelaitoksen kesällä tekemän toimeentulotukiohjeistusmuutoksen jonka seuraukset kohdistuvat erityisesti vanhuksiin ja eläkeläisiin erittäin pienituloisiin tämän päätöksen mukaan rahoitusvastiketta ei huomioida enää menona perustoimeentulotuessa tämä muutos perustuu korkeimman hallinto oikeuden ratkaisuun joka sinällään oli ihan eli siinä oli kysymys siitä että uudisrakennuksen velan maksamiseen tarkoitettua rahoitusvastiketta ei voida huomioida toimeentulotukea saataessa mikä on tietysti ihan ymmärrettävää koska valtion rooli nyt ei ole maksaa ihmisten uusia asuntoja eikä varsinkaan sijoitusasuntoja mutta kela sitten päätti tulkita tätä päätöstä myös muulla tavoin eli kela ei ei enää jatkossa huomioi lainkaan remontti ja pääomavastikkeita toimeentulotukipäätöksissä menona eli tämä liittyy siis hyvin paljon vanhojen asuntojen remontteihin ja putkiremontteihin myös siinä tapauksessa että asuntoa asuntoa on terveydellisistä syistä remontoitu tämä toimeentulotuki ei koske sitä enää tämä sitten tarkoittaa nimenomaan toimeentulotukivaikeuksia ihmisille joiden taloyhtiöön on tulossa esimerkiksi se putkiremontti ja niin kuin tiedetään tuolla harvaan asutuilla alueilla asuntojen arvo on muutenkin aika heikko on paljon ihmisiä joilla ei ole varaa asua siinä asunnossa johon tehdään remontti mutta varsinaisesti ei ole varaa sitä myydäkään koska siitä ei mitään saa eli tästä on monissa tapauksissa seurannut se että ihminen on jäänyt asunnon myymisenkin jälkeen velkaa pankille ja muuttanut sitten vuokralle ymmärretään että jos asunnon myymisen jälkeen ihminen joutuu muuttamaan vuokra asuntoon hän on todennäköisesti senkin jälkeen toimeentulotuen tarpeessa joten asumismenothan nousevat tietysti suuremmiksi kuin ne olisivat tässä nykyisessä asunnossa eli ei tämä julkiselle taloudellekaan tarjoa mitään hyvää puhumattakaan sitten tästä yksilöstä joka joka kärsii

tämä kelan linjaus todellakin koskettaa ainoastaan näitä halvoissa omistusasunnoissa kitkuttelevia ihmisiä ei ei vuokra asujia joten tämä on siinäkin mielessä vähän epätasapainoinen ja ihminen on vanha niin pankki ei tietenkään tule yleensä näiden ihmisen kohdalla edes joustamaan näiden lyhennysten kanssa vaan nämä ihmiset pakotetaan myymään asuntonsa jossa ovat asuneet ehkä melkein koko elämänsä
arvoisa puhemies edustaja heinonen ryhtyi täällä runoniekaksi pekka tiilikaista siteeraten hän totesi että kello käy hoitajamitoitusta ei näy sallinette että minä hieman jatkan tätä runoilua ja totean pikemminkin että kello käy rinteen hallitusta ei näy me olemme saaneet tänään jo moneen kertaan kuulla sen että tämä viivästyminen hoitajamitoituksen laiksi saattamisessa johtuu siitä että meillä hallitus vaihtui

on kirjattu tämä asia ja voin vakuuttaa edustaja heinonen että kohta se näkyy minä toivon että te myöskin tulette sitä kannattamaan edustaja juvonen sen sijaan totesi että kello käy vappusatasta ei näy ja tehän jatkoitte siitä vielä että kuinka on mahdollista ja ei näin ja minä olin lukevinani että edustaja heinonen melkein ponkaisi tuolta pystyyn että niin onko totta onko tämä totta minä joudun kysymään sitä näinpäin mikä tarkoitus siinä on että te oppositiossa ehdoin tahdoin haluatte luoda mielikuvaa että me emme ole tosissamme tämän vappusatasen suhteen me olemme täysin tosissamme ja vakavissamme te kaikki näette että tähän budjettiesitykseen nyt on laitettu ensimmäiset askeleet siinä tavoitteessa jonka me asetimme tälle vaalikaudelle me puhumme neljästä vuodesta selkeät ensimmäiset askeleet on otettu te näette kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotukset joihin en nyt tässä yhteydessä tule ja te olette myöskin nähneet hallituksen tahtotilan siitä että työeläkejärjestelmästä pyritään kolmikannassa neuvottelemalla saamaan myöskin pienimpiin työeläkkeisiin tukea nyt minä haluan edustaja heinoselta ja edustaja juvoselta kysyä kun te hieman pilkallisesti tässä totesitte oletteko joukkueessa mukana että työeläkejärjestelmästä me voimme kolmikannassa neuvottelemalla ottaa pienimpiin eläkkeisiin sitä

oletan että edustaja heinonen ja edustaja juvonen ovat molemmat tämän tavoitteen takana koska he tällä tavalla aavistuksen verran pilkallisesti suhtautuvat tähän vakavaan pyrkimykseen joka hallituksella on
arvoisa herra puhemies missään nimessä ei ei ole pilkasta kysymys kysymys on vain siitä että muistutamme niistä asioista mitkä ovat olleet teidän vaaliohjelmassanne eli siitä että tuhannenneljänsadan euron eläkkeeseen tulee tämä vappusatanen mistä on täälläkin puhuttu nämä ovat vain niitä asioita mitkä nousevat nyt esille ja mitkä eivät ole toteutuneet

että autetaan siinä hädässä kun ollaan talvipakkasessa tai ollaan sairaana on totta kai ymmärrettävää mutta sitä en tahdo ymmärtää millään minkä takia meitä ei kiinnosta keitä ovat nämä henkilöt jotka näitä palveluja saavat

viime kaudella perussuomalaiset jo esittivät muun muassa että nämä henkilöt tulisi rekisteröidä ja siitä lausumana täällä itse asiassa äänestettiin ja se sai tukea myös muilta ryhmiltä kuin ainoastaan perussuomalaisilta

ole kenenkään etu että meillä on suomessa ihmisiä joiden me emme tiedä mitään kyllä olisi hyvin tärkeää että jos me avaamme palveluita ihmisille me tietäisimme keitä he ovat tällä tavalla myös erilaiset väärinkäytökset voitaisiin ennalta ehkäistä se että me emme tiedä keitä he ovat on avannut tällä hetkellä

muun muassa on olemassa vuokra asuntoja joissa majoitetaan näitä ihmisiä korkeaan hintaan helsingin sanomat uutisoi juuri että

pyydetään näiltä laittomasti maassa oleskelevilta

herää kysymys mistä ihmeestä he tällaisia rahasummia voivat saada eli on aivan järkyttävää että ihmisten hätätila luo luo myös tällaiset bisnesmarkkinat ja sehän tarkoittaa sitä että se luo myös rikollisuutta se luo myös ihmiskauppaa se luo kaikkea sitä mitä me haluamme täällä ennalta ehkäistä olisi kyllä tärkeää että hallitus

hädässänsä arvoisa herra puhemies vielä jos puhutaan eläketurvasta ja eläkkeistä meillä on suomessa yksin elävien määrä valtavan suuri ja yhä useampi heistä on eläkkeellä oleva ihminen siinä vaiheessa kun tulee näitä suuria remontteja mitä esimerkiksi edustaja purra nosti hyvin puheenvuorossaan esille henkilö voi joutua suuriinkin taloudellisiin vaikeuksiin olisi erittäin tärkeää että näkisimme silloin sen ikäihmisen ahdingon se on samoin myös jos hänen puolisonsa vaikkapa joutuu hoivakotiin sitten pärjääminen siellä kodissa ikäihmisellä on hankalaa ja monesti hän on juurikin pienituloinen nainen nähkäämme hänet ja auttakaamme sitten

herra puhemies tästä pienten eläkkeiden korottamisesta on puhuttu paljon ja kokoomus on tukenut sitä että takuueläkettä korotetaan ensi vuonnakin viidelläkymmenellä eurolla viime vaalikaudella kun me olimme hallituksessa tehtiin useita korotuksia takuueläkkeeseen ne ovat tulleet erittäin suureen tarpeeseen näille kaikista pienimmillä eläkkeillä toimeen tuleville on myös arvokasta että kansaneläkettä ollaan korottamassa ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on se tismalleen sama kolmenkymmenenneljän euron tasokorotus kansaneläkkeisiin mitä myös vasemmistohallitus on nyt esittämässä mutta huoli on tietysti

tuhatneljäsataa euroa pienimpiä työeläkkeitä saavista ihmisistä joille entinen pääministeri antti rinne lupasi sata euroa puhtaana käteen lisää niin kuin kaikille alle tuhatneljäsataa euroa saaville nämä ihmiset eivät saa euron euroa tästä luvatusta elikkä eivät edes sitä ensimmäistä euroa kohti sitä sataa euroa ja ja tämä on se huoli mikä tässä on me emme ole valmiita leikkaamaan muiden eläkkeistä korjataksemme tätä epäkohtaa tai tai sitä huolta että meillä on näitä pieniä työeläkkeitä ja sen takia me olemme osoittaneet nopean ratkaisun siihen ensi vuodelle miljardin veronkevennyksen eläkkeisiin ja työverotukseen se avittaisi saman tien kaikkia eläkettä saavia sitten mitä tulee tähän

entisen pääministerin antti rinteen esityksen eläkevarojen käyttämisestä naisten pienten työeläkkeiden parantamiseen entinen vasemmistoliiton puheenjohtaja nykyinen telan toimitusjohtaja suvi anne siimes totesi en halua provosoitua mutta mielelläni kyllä kuulisin millä logiikalla nämä varat voitaisiin irrottaa työeläkerahastoista työeläkkeissä jokainen joka osallistuu rahoitukseen saa myös aikanaan eläkettä takautuvaan uudelleenjaon ajatus ajatus sille on vierasta näin totesi entinen vasemmistoliiton puheenjohtaja suvi anne siimes joka toimii siis

usein usein naisille selkeä tasokorotus budjettivaroin ja kun entinen pääministeri rinne sanoi että nyt rahaa on ja ei anneta näiden rahan rajoitteiden estää ajattelua niin eikö sieltä nyt kannattaisi sitten osoittaa rahaa näiden pienimpien eläkkeiden korjaamiseen saman tien

arvoisa puhemies edustaja heinonen lähestyy vahvalla retoriikalla ja hyvällä asiantuntemuksella tätä teemaa mutta

ei aivan täysin täytä sitä totuuden siementä vaan hän hieman kiertää faktoja missä tässä liikutaan te olette oikeassa siinä että tämä esitys joka nyt tässä on ei anna euron euroa

euroa nyt ollaan lähdetty liikenteeseen jo monessa kohtaa te te olette lukenut hallitusohjelman nyt on lähdetty liikkeelle siitä että näihin pienimpiin työeläkkeisiin pyritään neuvottelemaan työeläkejärjestelmästä se tuki että se saadaan niin ettei tarvitse käyttää tähän budjettivaroja tämä joudutaan neuvottelemaan ja viime kädessähän se voidaan lakiteitse täällä myöskin tehdä me olemme myöskin puuttuneet näihin työeläkejärjestelmiin lakisääteisesti vuonna kaksituhattaneljätoista taitettua indeksiä ei edes täysimääräisesti toteutettu vaan tehtiin nolla pilkku viiden prosentin korotus joka oli silloinen sopimuspalkkojen korotus ja se toteutettiin täällä eduskunnan päätöksellä aivan yhtä lailla voidaan tämäntyyppinen päätös tehdä että me esimerkiksi tähtäämme siihen että sata euroa saadaan tuhannesta tuhanteenneljäänsataan euroon oleviin työeläkkeisiin te sanotte että tässä tehtäisiin ratkaisu jossa tuetaan joitain muita eläkeläisiä toisten rahoilla arvoisa

oleva eläkeläinen täällä suomessa vanhuuseläkeläinen ja jokainen eläkeläinen on työeläkeläinen he ovat kaikki työeläkeläisiä he eivät ole takuueläkeläisiä eivätkä kansaneläkeläisiä vaan työeläkeläisiä ja siinä mielessä kukaan ei ole ottamassa kenenkään rahoista vaan työeläkeläiset ovat saamassa eläkejärjestelmästä johon on kerätty heidän säästöjään kuusikymmentäviisi prosenttia siitä kahdestasadastayhdestätoista miljardista eurosta joka on nyt kasaantunut näihin työeläkerahastoihin on nykyisten eläkkeensaajien työeläkemaksuista kertyneitä tämä on telan laskelma siinä suhteessa on kysymys heidän omista rahoistaan jotka on kerätty eläkkeitä varten nyt siitä otetaan siivu tähän käyttöön te kysytte minulta miksi suomessa ei tehdä pienimpiin työeläkkeisiin korotusta kuten saksassa jossa se otettiin budjettivaroista oletteko te valmis ottamaan sen budjettivaroista että me lähdemme todella reilusti korottamaan kansaneläkkeitä

koska meillä on olemassa nämä työeläkerahastot jotka kasvavat korkoa kuten sanottu viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana keskimäärin kahdeksan miljardia euroa miksi saksassa ei oteta tätä rahaa rahastosta vaan budjetista niin juuri te annoitte sen vastauksen te tiedätte siellä ei ole olemassa rahastoja siellä eivät nuoret ikäpolvet pohdi sitä miten heille maksetaan kaksituhattaviisikymmentä luvulla eläkkeet kun rahastoissa on nolla euroa jo tällä hetkellä samoin ranskassa on täsmälleen nolla euroa rahastoissa tässä on aidosti ylimitoitettu rahastointijärjestely joka suomessa on syntynyt työeläkejärjestelyn ympärille ja nämä rahat pidetään käytännössä täysin koskemattomina tämä on se isoin kysymys mikä täytyy neuvotella ja se joudutaan neuvottelemaan kolmikannassa toivon toivon että edustaja heinonen on vahvasti tukemassa tätä pyrkimystä

arvoisa herra puhemies niin edustaja kiljunen on kyse lupauksista opintorahaan te lupasitte sdpn kanssa kahdeksankymmenenkuuden euron korotuksen toteuma on kaksi euroa neljäkymmentäkuusi senttiä kyse on lupauksista mitä te syötitte ihmisille vaalitoreilla

arvoisa herra puhemies vappu pääsiäinen ja joulu ovat hienoja juhlapäiviä mutta en toivoisi sitä että keskustellaan siitä kuka on luvannut mitäkin on sitten kysymyksessä mikä puolue hyvänsä hallitusohjelmassa on luvattu jotakin ja sitä tämä hallitus rupeaa toteuttamaan me emme ota vastuuta siitä mitä joku yksittäinen puolue vasemmistoliitto tai kristillisdemokraatit ruotsalaiset kokoomus on joskus aikanaan luvannut kun heistä on tullut hallituspuolue nyt tällä hetkellä ole kysymys on siitä että me haluamme tehdä tätä politiikkaa tällä että meidän pienempituloisille eläkeläisille voidaan perustuloa kasvattaa ja siitä olen tosi ylpeä olen myöskin erittäin vaikuttunut siitä mitä edustaja kiljunen osaa hyvin rautalangasta vääntää en tietäisi oikeastaan minkälaisen veden myllyyn saisikaan edustaja heinonen jos me täällä lähtisimme budjetista nostamaan vielä enemmän työeläkeläisten tasoa olen samaa mieltä että näin pitäisi tehdä meillä koko järjestelmässä varmasti on jonkinnäköinen niin sanottu rikki meneminen koska meidän pitäisi pienten työeläkkeiden osalta nähdä paitsi tätä indeksin kertymistä niin ennemminkin sitä että meillä on

siellä perusarvot eli meillä on lääkkeet asuminen vaatteet ruoka joitten mukaan pitäisi tämä indeksi olla minä uskon että tämä eduskunta voi ruveta jalostuneesti keskustelemaan siitä asiasta että meidän pitää tätä muuttaa jolloin sitten päästään ehkä oikeaan harkintaan edustaja kiljunen on siinä niin kuin pääseppänä että pystytään tekemään sellaista oikeaa harkintaa siinä kuinka meidän työeläkeläistemme ostovoima voi säilyä en millään tavoin haluaisi olla siinä tilanteessa että kun minä jään eläkkeelle niin minun lapseni tai lapsenlapseni joutuisivat omalla työllään maksamaan minun ansiotasoni korotusta ei minun tarvitse saada enempää kuin mitä minulla on minulle riittää se mitä minä olen omalla työlläni ansainnut ja se on hyvä lähtökohta kun puhutaan no palataan siihen liian populistisesti olisi pitänyt poistaa pääomatulojen oikeutus ja sillä hyvä
edustaja aikana avataan vastauspuheenvuorot niin käydään tämä eläkeväittely läpi vähän nopeatahtisempana minä haluan vaalia hieman niiden edustajien etuja joilla on vielä viisi eri ministeriötä käsiteltävänään

arvoisa puhemies me olemme varmasti yhtä mieltä siitä että meidän pitää huolehtia eläkkeiden ostovoimasta ja eläkeläisten toimeentulosta sen takia sanoin että on hyvä että takuueläkettä ja kansaneläkettä nyt korotetaan usein itse asiassa näihin pienimpiin työeläkkeisiin minun mielestäni tämä indeksin tarkastelu tai sen korin tarkastelu on yksi erittäin järkevä lähestyminen siihen että se vastaisi paremmin eläkeläisten ostokäyttäytymistä ja kulurakennetta ja muuta toivottavasti tästä löydetään yhteinen käsitys mutta sitten tullaan tähän tähän että millä tavalla tämä tasokorotus tehdään kun kerran silloin me olemme tietysti siinä tilanteessa että jos me teemme sen nyt sitten täältä rahastoista niin niin se näkyy sitten niissä meidän lasten maksamissa eläkemaksuissa korotuspaineena

sakn eloranta on

emme halua lähteä murentamaan eläkejärjestelmän perusperiaatteita näin toteaa sak kyllä näyttää valitettavasti siltä että täältä ei myöskään ekn ja akavan osalta ei löydy sitä ratkaisua ja nyt oikeastaan kun edustaja kiljunen nosti esille sen että marinin hallituksella on tahtotila tehdä se sitten lakisääteisesti sieltä eläkejärjestelmän sisältä

eduskunnasta hallituspuolueiden enemmistön toimesta puututaan näihin eläkevaroihin luulen että tämä on tämän illan ja yön keskustelun yksi iso uutinen että ollaan valmiita lakisääteisesti tähän toimeen

arvoisa puhemies käytän puheenvuoron hyvin maltillisesti sitä ollaan täällä toivottu ihan ensimmäiseksi jotta me näemme tämän

luonteen syvyyden niin se tulee luonnollisesti siitä mikä tämän taitetun indeksin joka tehtiin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi ideana oli silloin puhuttiin suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisestä seuraavan kymmenen tai viidentoista vuoden aikana ja siitä puhuttiin paljon sanalla eläkepommi niin kuvattiin tilannetta oli pakko tehdä jotakin ja tehtiin taitettu indeksi jonka tehtävänä on niin kuin laki sanoo tällä hetkellä hillitä eläkemenojen kasvua eli laskea eläketasoa lukee laissa ja kasvattaa eläkerahastoja se aidosti laskee eläketasoa se ansiosidonnainen järjestelmä jonka tehtävänä on ylläpitää se ansaittu tulotaso eläkkeellä ollessa se tee vaan työeläkeläiset ovat ainoa tulonsaajaryhmä täällä suomessa joka kahdenkymmenenviiden vuoden aikana on lakisääteisesti köyhtynyt tulotaso laskee suhteessa mediaanituloon ja elintason nousuun suomalaisessa yhteiskunnassa tämä on eläkkeensaajien tilanne suomessa yhdeksälläkymmenelläkahdeksalla prosentilla eli niillä jotka ovat työeläkkeitten saajia tämä on se iso ongelma mikä tässä meillä on vastassa lopputuloksena on ollut se että työeläkkeet ovat nousseet vuodesta yhdeksänkymmentäviisi tähän päivään kolmestatoista miljardista eurosta kahteenkymmeneenseitsemään miljardiin euroon samanaikaisesti eläkerahastot ovat räjähdysmäisesti kasvaneet kolmestakymmenestäkuudesta miljardista eurosta kahteensataanyhteentoista ja kasvu vain edelleenkin jatkuu räjähdysmäisesti työeläkejärjestelmän rahastoinnin piti olla puskuri alun perin se luotiin silloin kuusikymmentä luvun alussa ja teivo pentikäinen joka on sen luoja totesi että kahden vuoden eläkemeno on se taso mihin tähdätään suomessa niin kuin sanottu saksassa ja ranskassa se on nolla täällä tähdättiin kahden vuoden eläkemenoon ja se tarkoittaisi tänä päivänä kuusikymmentä miljardia euroa me olemme ylirahastoineet tässä vaiheessa siirtäneet rahat ulkomaille pääsääntöisesti seitsemänkymmentä prosenttia rahoista on ulkomailla kun rahat eivät mahdu suomeen aidosti kaksisataayksitoista miljardia euroa on niin paljon tämän rahan kasvusta nyt on kysymys ja kyse on siitä että kun me olemme puhuneet esimerkiksi puoliväli indeksistä niin meistä kukaan ei ole ollut purkamassa sitä rahastoa vaikka minä muistan että siitä puhuttiin silloin yhdeksänkymmentäviisi kun olin tässä salissa

oli purkaa rahastoja sitten kun suuret ikäluokat menevät eläkkeelle lasketaan eläketasoja sitten puretaan se oli koko jutun lähtökohta kaksikymmentäviisi vuotta on mennyt tätä ei olla tehty nyt me olemme siinä tilanteessa että edelleenkin me suojaamme tätä suomen suurinta pääomakeskittymää käytännössä koskemattomana vuoteen kaksituhattaviisitoista mennessä sieltä työeläkejärjestelmästä ei siirretty nettona euron euroa koska työeläkemaksut olivat suuremmat kuin maksetut eläkkeet me olemme jatkuvasti sukupolvesta toiseen olleet siinä tilanteessa että työntekijät ovat maksaneet vanhempiensa eläkkeet ja sitä kautta myöskin rahastoineet sen rahan jotta heidänkin eläkkeensä maksavat nykyiset työntekijät ja tulevien työntekijöiden meidän lastemme eläkkeet tietenkin maksavat heidän lapsensa jotka eivät ole vielä järjestelmän luonne on ollut tämä nyt täällä kummasti päivitellään sitä että minä en haluaisi ottaa sieltä työeläkerahastojen koroista omista säästöistäni mitään jotta olevinaan olisikin tilanne niin että vielä syntymättömien lasten ei ikään kuin tarvitsisi maksaa näiden nykyisten nuorten eläkkeitä jatkossa tulevaisuudessa

sen takia tähän asetelmaan täytyy ennemmin tai myöhemmin tehdä muutos me emme voi tätä tietä jatkaa nämä maksupainekeskustelut ovat laskennallisia kaikki meistä kukaan ei ole lähtökohtaisesti murtamassa tätä järjestelmää kymmenen vuoden kokeilusta on kysymys ja me näemme kymmenen vuoden jälkeen mitä tapahtuu voin jo vakuuttaa että kaikki tietävät myöskin eläketurvakeskuksessa sanotaan suoraan puoliväli indeksiero ei johda tätä järjestelmää mihinkään suuntaan kyllä edustaja koponen minä olen ainakin ollut vaalikentillä lupaamassa sitä että me pienimpiin työeläkkeisiin pienimpiin eläkkeisiin pyrimme saamaan aidon korotuksen meillä oli aito köyhyyspoliittinen ohjelma tällä sosiaalidemokraattisella puolueella jota minä edustan nyt on selkeästi tuossa hallitusohjelmassa koska meillä on hienoja hallituskumppaneita joilla oli samansuuntaiset tavoitteet ja me olemme löytäneet yhteisen hallitusohjelman jota me viemme parhaillaan täällä läpi ja sehän on tässä nyt juuri toteutumassa ja olen iloinen jos me saamme myöskin kokoomuksesta ja muualta tukea ainakin sille että näihin pienimpiin eläkkeisiin myöskin työeläkkeisiin saadaan korotusta eikä niitä rahoja oteta keneltäkään muilta eläkkeensaajilta vaan eläkkeensaajien omat eläkesäästöt ovat tässä kysymyksessä ja niiden koroista hitunen eläkkeisiin

vielä otan kantaa hallituksesta kerrottiin että kyllä se sieltä tulee sellainen sanonta on että lähetä lapsi metsään ja mene itse perässä ja huolestuneena seuraan että hallitus laittaa virkamiehen asialle kertomaan ikävät uutiset kuten teki viime viikon perjantaina viikonloppua vasten kertoen että hoitajamitoitus viivästyy sen takia että hallitus kaatui te kerroitte suomen kansalle että hoitajamitoitus viivästyy omaan mokaan hallitus kaatui mutta sitä mokaahan ei tarvitse paikata vaan voi selittää ja perustella että nyt se lakiesitys on lainsäädännön arviointineuvostossa tai että kuntatalouden ja hallinnon neuvottelutoimikunta käsittelee sitä

arvoisa puhemies hallitus on kyllä ohjelmassaan luvannut panostuksia tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi mutta laajakaistahankkeiden edistämiseksi esitätte tulevalle vuodelle tasan nolla euroa millä tavoin hallitus edistää tätä asiaa jos rahoitusta ei ole palvelut yritykset maaseutualueet ja esimerkiksi tulevaisuuden liikenne tarvitsevat toimivia ja kattavia valokuituyhteyksiä niin ikään myös mobiiliyhteydet vaativat valokuituverkkoa arvoisa herra puhemies hallitukselta näkisin mielelläni toimia myös yksityistielain uudistuksen tuomiin ongelmiin puuttumiseksi uudistuksen myötä tiekunnattomat tiet eivät enää välttämättä saa esimerkiksi talviaurausavustuksia kunnilta sinänsä on positiivista että hallitus rahallisesti panostaa yksityisteihin peräti kaksikymmentä miljoonaa mutta onko se naapurimaahamme ruotsiin verrattaessa summa on varsin vaatimaton yksityisteillä ei sijaitse pelkästään asuinkiinteistöjä vaan myös merkittävä määrä yli kolmekymmentätuhatta yritystä lakiuudistuksen myötä byrokratia vaikuttaa lisääntyneen ja näiden teiden varsille rakentaminen hankaloitunee merkittävästi ja siihen kaipaisin hallitukselta korjausliikettä

arvoisa puhemies hallitusohjelmassa todetaan että hallitus säätää lain joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien tiemaksujen käyttöönoton tämä liittyy hallitusohjelman osioon kestävän kehityksen verouudistus jossa käsitellään erityisesti ilmastopolitiikkaa tätä tiemaksuasiaa pidettiin erittäin paljon esillä jo ennen hallitusohjelman julkaisua ja etenkin tänne uudellemaalle suunniteltavat maksut esitettiin osana hallituksen ja yhtenä erityisesti vihreiden tärkeimpänä tavoitteena toisaalta myös keskusta kannatti maksuja tänne metropolialueelle kurjille kaupunkilaisille selvitysten mukaan tämä maksu voisi olla helsingin kantakaupungissa asuvilla jopa tuhat euroa vuodessa ja muualla pääkaupunkiseudulla ja liepeillä useita satoja euroja vuodessa on selvää että erityisesti helsingin seudun kehyskunnista tännepäin töihin tulevien kohdalla tämä maksu vaikeuttaisi ylipäätänsä elämää laskisi merkittävästi käytettävissä olevia tuloja ja sitä myötä ostovoimaa sieltähän julkista liikennettäkään ei ole sillä lailla tarjolla joitakin viikkoja sitten silloinen pääministeri rinne kuitenkin mainitsi helsingin sanomien haastattelussa että hän ei itse oikein perusta näistä tiemaksuista siis silloinen pääministeri sanoi että ei perusta tiemaksuista jotka on mainittu hallituksen ohjelmassa olen myös muualta kuullut että nämä tiemaksut eivät enää olisikaan hallituksen listalla kovin korkealla ja että ne eivät ensinnäkään olisi enää varsinaisesti ilmastopoliittinen toimi vaan nimenomaan vain ruuhkia lievittävä keino haluaisin tähän vastauksen ehkä joku hallituspuolueen edustaja voi sanoa mitä näille tiemaksuille nyt on tapahtunut etenevätkö ne täällä uudellamaalla tai jossain muualla vai eivätkö ne etene täällä pääkaupunkiseudun kehyskunnissa ja liepeillähän suurin osa kansanedustajistakin vastustaa niitä

arvoisa puhemies pyysin tätä puheenvuoroa alun perin päivällä kysyäkseni ministeriltä onko nopeiden raideyhteyksien valmistelu edennyt riittävällä nopeudella jotta myös päärata ehtii alkuvuonna päättyvään eu rahoituksen hakuun me olemme lukuisia kertoja täällä edellyttäneet hallitukselta ja edelliseltä liikenneministeriltä kiirehtimistä asiassa mutta ainakin itselleni on nyt herännyt vakava huoli siitä että asiaa ei ole edistetty riittävän systemaattisesti ja tavoitteellisesti toivon uuden liikenneministerin nyt ottavan asiaan uuden tarmokkaan otteen ettei ovi sulkeudu edessämme me puhumme merkittävistä eu tuen määristä ja aika on loppumassa samalla haluan kiittää hallitusta korjausvelan lyhentämisestä siihen on tässä budjetissa hyviä hyviä summia laitettu talousarviossa monia hyviä raide ja maantieyhteyksiä paljon tarpeita jää silti edelleen odottamaan vuoroaan pirkanmaalla muun muassa valtatiet kolme yhdeksän ja kaksitoista odottavat kipeästi toimia tein talousarvioaloitteen myös tampereella olevan vaitinaron risteysalueen pullonkaulan purkamisesta on hyvä että siihen ollaan nyt saamassa väliaikaista helpotusta lisäkaistalla ja odotan että mal sopimuksen yhteydessä voidaan sopia risteysalueen laajemmista järjestelyistä kaksitoista vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmän uudistamisen ohjausryhmämme on käynnistänyt työnsä ja odotan että pääsemme ensi vuonna konkreettisesti viemään koko maan liikennejärjestelmän kehitystyötä eteenpäin parlamentaarisesti ja pitkäjänteisesti

arvoisa puhemies nykyisten hallituspuolueiden vaalipuheet nopeiden raideyhteyksien käynnistämisestä uhkaavat tussahtaa riittäviä määrärahoja ei ole varattu vaikka marinin marinin hallitus myy usean miljardin edestä valtion omaisuutta siis sitä omaisuutta jota myös vasemmistoliitto on nyt mukana yksityistämässä kokoomus käyttäisi näitä varoja aitoihin tulevaisuusinvestointeihin iskisi lapiot maahan välittömästi niillä rataosuuksilla joiden suunnitelmat ovat jo valmiit miljardipanostukset raiteisiin ja väylähankkeisiin kertovat siitä että meidän kunnianhimon taso on hallitusta huomattavasti korkeampi kokoomus ylettäisi muun muassa pääradan suunnittelun pohjoiseen aina ouluun ja tornioon asti hallituksen listalla pääradan nopea yhteys päättyy tampereelle tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia eu tukien hakemiselle pääradan kehityshankkeessa arvoisa puhemies pääradalla on lukuisia pullonkauloja yksi keskeisin niistä on liminka oulu välillä oleva kaksoisraiteen puute joka heikentää raiteiden kapasiteettia junaliikenteelle ja estää oulun seudun lähijunaliikenteen ilmastoystävällinen lähijunaliikenne olisi ennen kaikkea ympäristöteko olen tämän merkittävän pullonkaulan purkamiseksi tehnyt talousarvioaloitteen liminka oulu kaksoisraiteen rakentamiseksi ja nyt vetoankin siihen että hallituspuolueiden pohjoispohjalaiset edustajat saisivat tämän asian korjattua

arvoisa puhemies edustaja purralle hallitusohjelmaahan ei ole muutettu ja siellähän on maininta siitä että käynnistetään kestävän liikenteen vero ja maksu uudistus siihenhän liittyy myös näiden maksujen pohdiskelu se työ on tietysti kokonaisuudessaan käynnissä ja linjauksiahan ei miltään osin ole vielä vielä laitettu liikkeelle on äärimmäisen hienoa että marinin hallitus hallitus on nostanut nyt liikennepolitiikan hallitusohjelmassa tärkeään rooliin niin suomen kasvun saavutettavuuden kuin ilmastotavoitteidenkin näkökulmasta on tärkeää huolehtia suomen elinkeinopolitiikan näkökulmasta maamme kilpailukyvystä ja siinä logistiikka ja väylät niin raide vesi kuin maantieverkon välityskyky ja kunto aivan avainasemassa iloinen tietysti täytyy olla että sitä korjausvelkaa nyt sitten pikkuhiljaa ruvetaan kirimään kiinni ja yli kolmensadan miljoonan euron lisärahoitus perusväylänpitoon ensi vuodelle on oikeansuuntainen toimenpide samoin kuin talvihoitoluokitusten nosto sekä kevyen liikenteen ja liikenneturvallisuushankkeiden lisärahoitus

korjausvelan kiinni kuromista onkin tärkeää jatkaa koko hallituskausi niin kuin hallitusohjelmaan on kirjoitettu liikennerahoitusta jos katsoo pitkällä aikavälillä kaksituhattaneljä viiva kaksituhattayhdeksäntoista niin kolme maakuntaa erityisesti jääneet jälkeen pohjois karjala pohjois savo ja kainuu onkin nyt tärkeää että niin alueellisesti kuin suomen sisällä pystyttäisiin itä suomen asemaa myös liikennepolitiikassa parantamaan ja ja on hienoa että ensimmäisessä lisätalousarviossaan kesäkuussa hallitus huomioi huomioi omalta osaltaan myös itä itä suomen liikennetarpeita itä suomi on ehdottomasti saatava tasavertaiseen asemaan muun suomen kanssa niin matkanopeuksissa kuin liikenneinfran kunnossa

nyt onkin saatava käynnistyneessä parlamentaarisessa liikennejärjestelmätyössä myös itäradan ja savon radan hankkeet liikkeelle jotta olisimme edes jollain tavalla samalla viivalla muun suomen kanssa

matkanopeudesta tällä hetkellä päärataa pitkin seinäjoelle mennään kaksi tuntia viisikymmentä minuuttia mutta kuopioon ja joensuuhun neljä tuntia viisitoista minuuttia viime viikonloppuna junat olivat kaksi ja puoli tuntia myöhässä raideongelmien takia

viime hallituskaudella myös poikittaisliikennettä ja velvoiteostoliikennettä ravisteltiin kovasti ja ja tietysti samoja keskusteluja on käyty vrn taholla nyttenkin mutta niistä neuvottelemalla päästy päästy yhteisymmärrykseen ja on äärimmäisen tärkeää että operaattorin vrn kanssa vuoropuhelu toimii mutta hekin tarvitsevat resursseja jotta pystyvät välityskykynsä mukaan aikatauluja järjestämään myös poikittaisliikenteen osalta on äärimmäisen tärkeää ja hienoa että hallitus panostaa pitkän aikavälin liikennesuunnitteluun parlamentaarisen liikennejärjestelmätyön kautta jolle jolle työlle on aika suuret odotukset niin tie raide kuin tärkeän vesiliikenteenkin kehittämisen osalta jossa ensimmäisenä ja tärkeimpänä ovat tietysti toimenpiteet saimaan kanavan osalta on myös hyvä liikenneministerinä ollessaan sanna marin otti päin mäntyä menneen taksilain uudistuksen uudelleen valmisteluun kaikkia virheitä ei varmaan ministeri bernerin jäljiltä pystytä paikkaamaan mutta taksiliikenteen palvelu ja luotettavuus on palautettava niin täällä kaupungeissa kuin maaseudulla tärkeää on myös että liikenteen kokonaisverotuksen uudistus ja arviointi lähtevät käyntiin

jotta hallitusohjelman ilmastotavoitteet saavutettaisiin ja alueellinen tasapaino löytyisi ja jotta olisimme koko suomi

samalla viivalla elinkeinoelämän ja liikkumisen näkökulmasta suunta on oikea liikennepolitiikassa ja se käynnistyy jo talousarvion kaksituhattakaksikymmentä rahalisäyksissä ja ja hallitusohjelman toteutuessa

arvoisa puhemies edustaja eskelinen toi omassa hyvässä puheenvuorossaan esiin huolta raideliikenneyhteyksistä itä suomeen en tässä kohtaa malta olla myöskään mainitsematta että esimerkiksi seinäjoki tampere välillä jossa on kaksi pilkku seitsemän miljoonaa matkustajaa vuodessa on puolet enemmän matkustajamäärissä mitä esimerkiksi tunnin junassa helsinki turku välillä eli totta kai raideliikenneyhteyksissä myöskin nämä matkustajamäärät arvoisa puhemies suomi on ja tulee olemaan pitkien etäisyyksien ja ja harvan asutuksen maa esimerkiksi oman auton käyttäminen on monille jatkossakin välttämätöntä suomen kilpailukyvyn edistäminen ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden ja saavutettavuus edellyttävät toimivia liikenneyhteyksiä kunnossa olevia liikenneväyliä sekä nopeita laajakaistayhteyksiä koko maassa suomea on kehitettävä tasa arvoisesti ja ihmisiä kuunnellen tiet niin syrjäkylille kuin kaupungin keskustaan ovat yhtä lailla kehittämisen arvoisia liikenteen päästöjen vähentämisessä on edettävä suunnitelmallisesti määrätietoisesti vaiheittain ja myös maltilla ilmasto ei pelastu sillä että autoilusta tehdään vain koko ajan kalliimpaa mikään yksittäinen keino ei riitä vaan tarvitaan useita ratkaisuja myöskään yksi vaalikausi ei riitä ratkaisemaan maailmanlaajuista ilmastohaastetta siksi suomeen tarvitaan yli vaalikausien ulottuva parlamentaarisesti sovittu ohjelma fossiilisista polttoaineista on siirryttävä uusiutuvaan energiaan haluamme siis yhä enemmän uusiutuvaa tankkiin se on mahdollista polttoaineiden jakeluvelvoitteiden liikenteen sähköistymisen sekä tehokkaamman julkisen liikenteen avulla nopeat rautatieyhteydet ympäri suomen luovat raideliikenteestä yhä vetovoimaisemman vaihtoehdon yksityisautoilulle ja laajentavat suomalaisten työssäkäyntimahdollisuuksia puhemies tahdon myös kiittää etelä pohjanmaalle kohdistuvista liikennehankkeista otamme ne kiitollisuudella vastaan vielä tulevien vuosien rahoituksen varaan esimerkiksi etelä pohjanmaan valtasuoni pääväyläverkostoon kuuluva valtatie yhdeksäntoista joka on valtavan ylikuormittunut tien varrella on esimerkiksi atria oyjn pääkonttori tuhansine työntekijöineen ja jatkuvaa raskaan liikenteen kuljetusta tämä haittaa merkittävästi elinkeinoelämän edellytyksiä ketterään ja ajallisesti toimivaan yritystoimintaan puhemies myös finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien merkitys on aluetalouden ja saavutettavuuden näkökulmasta merkittävä seinäjoen lentokenttä on vahva alueellinen toimija jonka olemassaolo pelastaa ihmishenkiä siellä on siis lukuisasti viranomaistoimintaa ja mahdollistaa kansainvälisen yritystoiminnan edellytykset laajasti läntisessä suomessa valtion tahtotila näiden elintärkeiden maakuntakenttien suhteen on hiukan epäselvä puhemies on selvää että tämä hallitus on lähtenyt kuitenkin voimallisesti ja ryhdikkäästi toimimaan paremman turvallisemman ja nopeamman liikenne ja viestintäverkoston luomisessa hallituksen katse ulottuu koko suomeen viime vaalikaudella keskustan johdolla saatiin uutta tulevaisuuteen katsovaa ryhtiä liikenne ja tietoliikennepolitiikkaan se oli itse asiassa niin hyvää ja niin tehokasta että nykyinen hallitusohjelmakin jatkaa samoilla linjoilla

arvoisa herra puhemies edustaja purra ottikin jo aikaisemmin esiin nämä ruuhkamaksut tosiaan ruuhkamaksut tai vastaavan maksun käyttöönotto tässä tilanteessa heikentää työnteon kannattavuutta sekä lisää tosiasiallista verorasitusta kansalaisille pian kehyskunnissa asuminen on enää harvan oikeus ja mahdollisuus tämä maksu rokottaisi myös suhteessa eniten pienituloisia juuri heitäkö hallitus haluaa rangaista

arvoisa puhemies myös minä kannan huolta itä ja kaakkois suomen saavutettavuudesta toimivat yhteydet ovat tärkeitä alueen elinvoimalle ratahankkeiden osalta on välttämätöntä että myös itäisen yhteyden parantaminen etenee ripeästi on välttämätöntä sekä valmistella uutta nopeampaa ratayhteyttä että myös tehdä korjauksia nykyisellä rataverkolla savon ja karjalan radalla nykyisellään juuri tämä äärimmäisen kuormitettu ja sen vuoksi myös erittäin häiriöherkkä tämänkin päivän sään vuoksi on häiriöitä tullut raiteiden lisäksi myös saimaan kanavan kehittäminen on tärkeää etelä karjalan maakuntaliitto ja itä suomen neuvottelukunta ovat ottaneet kantaa saimaan kanavan kehittämiseen saimaan kanava on tärkeä osa koko saimaan vesiliikenneverkostoa vesiliikenteen edistäminen on tärkeää sekä itä suomen vientiyritysten tarpeiden saimaan matkailun ilmaston ja ympäristön näkökulmasta mitä enemmän kuljetuksia saadaan siirrettyä pois kumipyöriltä sen parempi saimaan kanavan osalta sulkujen pidentäminen mahdollistaisi nykyistä suurempien alusten liikennöimisen saimaalla samalla olisi mahdollista pidentää myös liikennöintikautta kun alukset olisivat paremmin jäätä kestäviä tällä hankkeella on kiire koska kanavaliikenteeseen tällä hetkellä soveltuvien alusten saatavuus on vähenemässä nopeasti ja olisi tärkeää että kehittämishanke pääsisi käyntiin mahdollisimman pian saimaan alueen maakuntaliitot ovat ehdottaneet että esimerkiksi elinkaarimallilla jolloin se jakautuisi budjetin osalta useammalle vuodelle olisikin nyt erittäin tärkeää että mahdollisimman nopeasti tehtäisiin kokonaisharkinta saimaan kanavan kehittämishankkeen osalta ja se pääsisi

arvoisa herra puhemies täällä erinäisissä puheenvuoroissa edustaja holopainen viimeksi kiinnitettiin huomiota erittäin tärkeään asiaan nimittäin saimaan kanavan kokonaisremonttiin saimaan kanava alkaa tulla elinikänsä päähän ja olennaisinta tässä remonttitarpeessa on se että aluskalusto joka merillä liikkuu on tänä päivänä kooltaan sellaista että uudet alukset eivät saimaan kanavaan enää mahdu näin ollen on tehtävä kokonaisvaltainen remontti ja pidennettävä sulkuja ja uusittava sulkuportit saimaan kanavassa siten että moderni laivakalusto sinne jatkossa mahtuu jos näin ei toimita käy niin että liikenne vienti ja tuontiliikenne saimaan kanavalla päättyy silloin kun nyt käytössä olevat vielä pienemmät laivat poistuvat käytöstä niiden käyttöiän loppuessa kyse on alle sadan miljoonan euron hankkeesta ja se tekemällä voidaan varmistaa vienti ja tuontiliikenteen toiminta vesiteitse jatkossakin vertailun vertailun vuoksi mikäli liikenne saimaan kanavalla loppuu vastaa se nykyisillä tuonti ja vientivolyymeilla noin yhdeksänkymmenentuhannen rekka auton vuosittaista liikennettä suomen teillä

ei myöskään tule tätä hiilidioksidikuormaa jonka tällainen kuorma automäärän lisääntyminen aiheuttaisi toivon että hallitus vie tätä asiaa määrätietoisesti eteenpäin tämähän ei nyt ole ensi vuoden talousarviossa mutta otettakoon se käsittelyyn pikimmiten ja tehtäköön linjaukset saimaan kanavan kokonaisremontista siten että töihin päästäisiin mahdollisimman nopeasti ja remontti saataisiin käyntiin jopa vuonna kaksikymmentäyksi ja siten että se olisi valmis vuonna kaksikymmentäkaksi

arvoisa puhemies sellainen yksityiskohta joka ansaitsee tulla tässä keskustelussa myös mainituksi on se että eduskunnan tarkastusvaliokunta tilasi asiantuntijaselvityksen jossa asuntopolitiikan osalta suositellaan että valtion asuntorahaston likvidien varojen ohjaamista suunnattaisiin kaupunkirakennetta kehittävien ja asumista edistävien liikennehankkeiden rahoittamiseen kun

tässä tuoda myös se ilmi että kokoomus edistäisi asumista ja liikennettä tukevia paikallisia hankkeita ja toteuttaisi tällaisen koko suomi kuntoon paketin johon olemme varanneet meidän vaihtoehtobudjetissamme viisisataayksitoista miljoonaa euroa tämän meidän vaihtoehtomme ideana on se että valtio osallistuu sellaisten kaupunkien ja kuntien hankkeiden rahoitukseen jotka tukevat kestävää liikkumista ja uutta asuntorakentamista toivon tietysti että hallitus huomiseen mennessä löytää rahat myös tähän

arvoisa herra puhemies täällä on pitkin talousarviokeskustelua puhuttu paljon näistä ratahankkeista mutta eräs merkittävä hanke joka on kuitenkin helposti toteutettavissa on jäänyt täysin unholaan tarkoitan suomen ja venäjän välisellä rajalla sijaitsevaa imatran rautatieylityspaikkaa sen kansainvälistämistä siten että se olisi ympärivuorokautisesti auki on valmisteltu pitkään mutta pienistä teknisistä syistä sekä sopimuksen puuttumisesta johtuen tätä avaamista ei olla olla voitu vielä tehdä toivoisin että hallitus ryhtyisi ripeästi toimiin tämän asian suhteen tässä voidaan pienillä teoilla saada aikaan suuri vaikutus meillähän on

olisi erittäin hyvä jos tämä saataisiin aikaiseksi näin voitaisiin lisätä henkilöliikenteen määrää tällä eteläisemmällä radalla ja ja sitten saada tehokas tavaraliikennöinti tälle pohjoisemmalle rautatiereitille kysymys ei varsinaisesti ole rahasta vaan vaivasta pienellä investoinnilla ja sopimuksenteolla venäjän kanssa tämä asia saataisiin nopeastikin kuntoon tässä suhteessa tässä asiassa liikenneministeri ja hallitus ovat nyt avainroolissa ja tähän toimeen tulisi ryhtyä
vielä edustaja
puhemies tulen kempeleestä kehyskunnasta oulun läheltä ja olen omassa arjessani nähnyt sen mitenkä auto on välttämättömyyshyödyke ehkä juuri siksi edustaja purran puheenvuoro tiemaksuista lämmitti sydäntäni koska on häikäilemätöntä miten suomessa on jo pitkään tehty liikennepolitiikkaa siitä näkökulmasta että autoilijat ovat aina verokarhulle mieluinen kohde ehkä juuri siitäkin syystä että autoilu on välttämättömyys verottajakin näkee sen ikään kuin ikiliikkujana jota on jota on helppo aina rangaista uusilla verotuksen muodoilla vastustan kyllä henkeen ja vereen tätä tiemaksuajattelua olen nähnyt kehyskunnassa pitkään asuneena sen että myyntiedustajien omaishoitajien tai sellaisten ammattikuntien työmaailmassa jotka joutuvat päivittäin kuljettamaan isoja raskaita työvälineitä ei ei kyllä joukkoliikenne tule mitenkään mitenkään vaihtoehdoksi tiemaksuja aika usein kuulee perusteltavan ilmastosyillä mutta jos me haluamme aidosti vähentää päästöjä siihen kyllä löytyy muitakin keinoja kuin suomalaisen liikenteen rankaiseminen joka on jo tällä hetkellä verotuksen näkökulmasta aivan tapissaan jos autoilua kohtaan jotain veromuutoksia tehdään niin silloin autoilun kokonaisveroastetta pitää kyllä laskea

edustaja kopran puheenvuoroon vielä lisäisin että olen aivan samaa mieltä siitä että on tärkeää turvata toimiva ilmavalvonta mutta kuitenkin vaikuttaa vahvasti siltä että osin tämä ongelma tuulivoiman aiheuttama tutkaongelma olisi todellakin ratkaistavissa erilaisin teknisin keinoin mahdollisesti lisäsensorein tai muin ratkaisuin olisi erittäin tärkeää tietää mikä hinta näillä muilla ratkaisuilla olisi jotta voisimme sitten selvittää kustannustehokkaasti ratkaistavissa vai eivät tällä hetkellä sitä selvitystyötä tehdään ja on tärkeää että se tehdään perusteellisesti nimenomaan tästä alueellisen yhdenvertaisuudenkin näkökulmasta

mitä tärkeimpään aiheeseen huomiota tässä kun nosti varusmiespalveluksen alaisina olevien ihmisten palveluskiinteistöt tässä esiin on huolestuttavaa ajatella että

yhä tänäkin päivänä varusmiehet kerääntyvät joka viikko palvelukseen niihinkin sodankylässä oleviin kiinteistöihin joissa itse olin jo palveluksessa vuosikymmen sitten näin jo silloin sen että nämä tilat eivät ole asianmukaisessa kunnossa on häkellyttävää kuinka monta palautetta olen tässä lyhyen kansanedustajaurani aikana jo saanut palveluksen alaisilta nuorilta miehiltä jotka ovat joutuneet keskeyttämään palveluksensa sen takia että sisäilmaongelmat ovat vieneet voiton tämä on todella surullista koska nämä nuoret miehet ovat olleet äärimmäisen motivoituneita palvelemaan isänmaan puolesta ja ja terveydelliset syyt sitten ovat sisäilman vuoksi tulleet kuitenkin tähän tielle

herra puhemies tänään käydyssä keskustelussa esitin josko voitaisiin käyttää termistöä eri lailla vaikka meillä lainsäädännössä on tämä maanpuolustukseen liittyvä termi asevelvollisuus

tavallaan hain enemmän niin kuin terminä käyttöön se olisi ehkä oikea ratkaisu siihen että meillä kaikki jotka ovat aseistakieltäytyjiäkin olisivat kuitenkin maanpuolustusvelvollisuuden piirissä jotta heidän osaamisensa kyberhyökkäyksissä sääilmiöiden takia olisi enemmän käytettävissä ja jotta sitä kautta myöskin heidän ammattiin valmistautumisensa palvelisi sekä maanpuolustusta että heidän omaa urakehitystään ja koulutustaan mutta en käyttänyt tätä puheenvuoroa sen takia vaan juuri siitä syystä että edustaja kopra sanoi sen minulle kirosanan joka on senaatti kiinteistöt kiinteistöt me olemme jotenkin kummallisessa mallissa että me aina täällä parjaamme sitä mutta miksi emme osaa tehdä sille mitään miksi meillä on joku sellainen väline joka tuottaa rahaa meidän yhteiskuntamme palveluille että sieltä on tuloutusta ja sitten me aina olemme täällä että miksi meillä on niin korkeat kustannukset ja sitten toisaalta meillä pidetään henkilöstöä

puolustusvoimien asepalvelukseen niissä huonoissa olosuhteissa ehkä jos provosoin vähän niin enemmän keskeyttäneitä on homeongelmien takia kuin cooperin testin takia näitä asioita pitäisi nyt oikeasti meidän katsoa kun tässäkin on taas asia joka ei ole puoluerajojen rajoittama tässä nyt ei ole kyse nato yhteistyöstä eikä ruotsi yhteistyöstä vaan tässä on ihan oikeasti meidän nuorien ihmistemme palveluksen suorittamismahdollisuuksista kysymys siitä että meillä varusmiehet pystyvät suorittamaan oman asepalveluksensa hyvissä olosuhteissa ja sitä meidän pitää olla yhdessä tukemassa ja on pakko sanoa että kiitos edustaja kopra että sain purkautua

arvoisa puhemies tervehdin ilolla tätä edustaja myllykosken puheenvuoroa vaikka käytittekin vähän toisenlaisia sanankäänteitä kuin itse käytin niin ymmärrän asian niin että olemme tässä yhteisellä asialla ja vielä jopa samalla puolella kaikki nämä puutteet tai ongelmakohdat joita mainitsitte ovat vakavia ja sellaisia että ne tulee saattaa yhteisin toimin kuntoon siten että palvelusympäristö varusmiehille ja henkilökunnalle olisi jatkossa turvallisempi meillä on vakavia puutteita varuskunnissamme tässä asiassa se tässä välillä meinaa pistää kiroiluttamaan meillä tämä hallintomalli näille kiinteistöille on jotenkin outo eikä tilanne tunnu oikenevan vaikka me kuinka täällä eduskunnassa sitä vaadimme edustaja heikkinen otti tuossa erinomaisen seikan esille puhui sopimussotilaista budjetissahan on ollut parin miljoonan määräraha tähän asti sopimussotilaiden värväämiseen he ovat nuoria varusmiespalveluksensa päättäneitä henkilöitä jotka jäävät töihin puolustusvoimiin määräajaksi ja toimivat varusmieskoulutuksessa mukana ja oppivat vähän ammatin alkeita siellä ja samalla helpottavat vakinaisen henkilökunnan työtaakkaa samalla tämä sopimussotilasmenettely toimii mainiona keinona tutustua sotilaan ammattiin ja monen osalta varmasti rohkaisee sitten pyrkimään jatko opintoihin sotilasalalla näin puolustusvoimat saa sitäkin kautta hyvin uutta henkilökuntaa töihin

sitä henkilökohtaisesti sillä tavalla abstrahoinut että politiikassa näinä päivinä tuntuu olevan niin että sellaiset asiat joista me olemme herttaisen samaa mieltä täällä kaikki eivät oikein etene eivät sitten millään mutta sellaiset asiat joista ollaan mahdollisimman riitaisia menevät pienilläkin eroilla sitten läpi ja tässähän on semmoinen aihe

jos ministeri kaikkonen siihen nyt löytää viisastenkiven niin en näe hetkeäkään syytä minkä takia täältä oppositiosta ei voitaisi antaa kaikkea tukea näitten keinojen etsimiselle

arvoisa herra puhemies nopeasti kommentti tähän sopimussotilasasiaan tyttäreni on juuri sopimussotilaana ja kuten edustaja kopra sanoi se on hyvä tie nähdä sitä alaa onko se oikea vai ei ja antaa hyvät mahdollisuudet toinen mihin nopeasti kommentoin ja mikä jäi päivällä hieman kesken on tämä ottawan miinasopimus ja täytyy kyllä sanoa että itse viisitoista kuukautta afrikassa miinoja raivanneena olen sitä mieltä että suomen kannattaa ottawan sopimuksesta irrottautua

edustaja kiljunen ole täällä että se on köyhän ja pienen maan puolustusase ja erittäin tehokas sellainen kun iso valta yrittää tulla niin kyllä miinakentässä se etenemisinto hyytyy ja väitän että kun suomalainen sotilas tekee miinoitteen ja kartaston siitä se on helpompi raivata kuin ne mitä raivasimme afrikassa joista ei ollut mitään miinakarttoja eli

uskon että teemme sen vastuullisemmin jos nyt sodankäynti voi koskaan vastuullista olla

arvoisa puhemies kiitoksia edustajille että olette pitäneet

nopean toiminnan yhteistyön saksan johtaman fnc kehysvaltioyhteistyön ja ranskan johtaman euroopan interventioaloiteyhteistyön

suomen turvallisuusympäristö on muuttunut huonompaan suuntaan ja muutoksen arvioidaan olevan pitkäkestoinen itämeren alueen sotilasstrateginen merkitys on kasvanut ja sotilaallinen toiminta alueella on aktiivista kybertoimintaympäristön ja hybridiuhkien

ei pitäisi olla

arvoisa puhemies paljon on kiitelty hallituksen panostuksia poliiseihin toki niistä pitää olla tyytyväinen mutta itse en ihan niin positiivisesti näe tätä eli meillä on näköpiirissä että resurssien tämänhetkinen taso ei riitä turvaamaan tätä toimintaa toistaiseksihan poliisi on pystynyt melko hyvin vielä vastaamaan näihin perustehtäviensä haasteisiin siitäkin huolimatta on voimakkaasti muuttunut joka tapauksessa

aiheutuu jatkuvasti lisätehtäviä joihin ei sitten aina osoiteta tarvittavia lisäresursseja aiemmissa puheenvuoroissani tänään olen jo nostanut esille näitä ict menoja ja toimitiloihin kuluvia resursseja jotka haittaavat tätä perustoimintaa tämä jatkuva resurssivaje kroonistunut vaje näkyy henkilöstön hyvinvoinnin heikkenemisenä se on näkynyt avin tarkastuksissa ja juuri luin jonkun selvityksen missä todettiin että yli yhdeksänkymmentä prosenttia poliisin henkilökunnasta on ylikuormittunutta lukemat ovat melko hälyttäviä no nostaisin yhtenä poliisin sektorina esille tässä vielä liikennevalvonnan viime keväänä ilmestyneen poliisin liikennevalvontaa koskevan vtvn tarkastuksen ajatuksena oli selvittää mitä vaikutuksia liikkuvan poliisin lakkauttamisella joka tehtiin vuonna kaksituhattaneljätoista on ollut tähän poliisin tässä tarkastuksessa kävi ilmi että poliisin liikennevalvonta on vähentynyt merkittävästi ja sen ohjaus on heikentynyt hyvin selvästi liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen koko tämän poliisin hallintorakenneuudistuksen seuranta on myös laiminlyöty vaikka muun muassa hallintovaliokunta aiemmin vahvasti edellytti että seurantaa pitää olla ja siitä pitää raportoida liikenneturvallisuusasioiden painoarvo yleisesti ja koko ohjaus ovat laskeneet reilusti

heijastuu poliisin liikennevalvonnan yleisiin resursseihin ja tähän arvostukseen monien monien näkemysten mukaan tilanne on kriittinen

puhemies sisäinen turvallisuus maanpuolustus sekä oikeuslaitos ovat jokaisen toimivan yhteiskunnan perusinstituutiot joita ilman edes minimiin karsittu yövartijavaltio ei voi toimia sisäministeriön määrärahoihin kuuluu suurena luokkana poliisitoimi olemme kokoomuksessa erityisen huolissamme siitä että hallituksen julkisen talouden suunnitelman mukaan poliisien määrä uhkaa romahtaa puutteellisen resursoinnin vuoksi vuosina kaksituhattakaksikymmentäkaksi jopa seitsemäntuhannensadan poliisin tasolle vaikka hallituksen tavoite on päästä seitsemääntuhanteenviiteensataan poliisiin suomessa on erittäin pieni poliisiluku suhteessa eurooppalaisiin verrokkimaihimme arvoisa puhemies sisäiset turvallisuusriskit jotka liittyvät jihadistisiin toimijoihin ja muihin ääriliikkeisiin ovat nousussa yhtäältä myös vieraat valtiot ovat aktivoituneet tiedustelutoiminnassaan joidenkin lähteiden mukaan jopa kylmän sodan tasolle kokoomus on sitoutunut poliisin resurssien turvaamiseen esitämmekin omassa vaihtoehtobudjetissamme tuntuvaa viidenkymmenenviiden miljoonan euron määrärahalisäystä poliisin budjettimomentille jotta pääsisimme kahdeksantuhannen henkilötyövuoden tasolle poliisiresurssimme osalta pidemmällä aikavälillä lisäksi meillä on hyviä esityksiä joilla resursoitaisiin maahanmuuttovirastoa kahdeksalla miljoonalla eurolla jotta työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät lupakäytännöt saadaan mahdollisimman sujuviksi ja kansantalouttamme tukeviksi

arvoisa herra puhemies en ole oikeastaan koskaan ollut niin tyytyväinen kuin nyt siitä että niin paljon on nyt riemuitsen siitä haluaisin kuitenkin palata siihen keskusteluun jota käytiin kun täällä ministeri ohisalo oli paikalla kun täsmensin vähän kysymyksiä siitä onko aluehälytyskeskusten toimipisteiden osalta joitakin suunnitelmia missä ja kuinka ollaan lopettamassa tai ei kysyin että kun satakunnan osalta meillä haettiin johtajaa niin sitä haettiin sijoituspaikkana kerava taikka pori huoleni ja satakuntalaisten huoli on ollut siinä että miksi ihmeessä kahteen toimipaikkaan haetaan sijoituspaikkaa varsinkin kun kerava on sellainen aluehälytyskeskus johonka ei

työntekijöitä nytkään sen takia täällä on ollut hyviä puheenvuoroja tämän pääluokan osalta meidän pitää kehittää koulutusta ja järjestää niin että meillä on yhteiskunnan päteviä ihmisiä jotka voivat näissä työtehtävissä toimiansa hoitaa tekisi mieli kysyä edustaja hurulta voimmeko olla tässä satakuntalaisasiassa yhtä mieltä sen osalta että meidän tulee tivata tältäkin hallitukselta yhteisrintamana että me todellakin haluamme että poliisin vasteajat ovat myös yksi keskeinen asia tässä ei ole myöskään mitään puoluepoliittisia rajoja me voimme olla varmoja siitä että kun tätä poliisihallinnon uudistusta ollaan tehty siinä määrin että me olemme satakunnassa lounais suomen piiriä niin meillä satakunnassa ollaan lupahallintotoimia vähennetty meillä on nytkin jo ongelma että kuinka voimme menestyä siinä että jos meillä kankaanpäässä poliisipartio on viemässä humalaista poriin selviämisasemalle meillä ei olekaan merikarvialla sitten mahdollisuuksia olla saamassa sitä anteeksi

turvata edes kohtuulliset vasteajat me ymmärrämme täällä helposti mitä se on tuolla oikein pohjoisessa suomessa siellä on vasteaikoja mutta jos me puhumme satakunnasta merikarviasta jos meillä kankaanpäässä todellakin viedään humalaista poriin putkaan ja merikarvialla tapahtuu jotakin mitä se tarkoittaa lounais suomen alueelta ei tule yhtään partiota ensimmäinen partio tulee pirkanmaalta tai etelä pohjanmaalta toisesta maakunnasta tähän me olemme tulleet nyt meidän ei toimi niin kuinka sen pitäisi että meillä on aina partioita vaikkapa kankaanpäässä meille satakuntalaisille on sanottu että kyllä te siellä pärjäätte kun sitten voidaan ylitöinä tehdä sitä että otetaan partioon joku sieltä liikennevalvonnasta joo se toimii kyllä päiväaikaan mutta kun eivät ne henkilöt ole sitoutuneita eikä heitä voida määrätä ylitöihin kun he eivät ole hätätyökriteeristön piirissä ei voi yöaikaan sanoa että sinä kun olet lupatoimistossa taikka liikennevalvonnassa niin sinun pitää ollakin nyt valmiudessa että kun tulee yöllä hälytys niin sinä lähdet joo en tiedä olen kyllä tosi paljon vaatimuksia sisäministerille esittävä

että poliisihallinnon päivittäisen ja varsinkin vasteaikojen osalta kriteeristön pitää palvella niin että turvallisuudentunne lisääntyy vain poliisi virkavaatteissa voi

saada tuntemaan itsemme

näin se vain on se on valitettavaa tätä haluan erityisesti tuoda esille että meidän pitää uskaltaa olemme hallituksessa taikka oppositiossa yhdessä tuumin viedä tätä eteenpäin

arvoisa puhemies voisittehan te edustaja myllykoski siellä hallituksessa viedä näitä resurssitarpeita eteenpäin pakko kysyä että miksi ette vie puutetta on poliisilla rahasta puutetta on rajavartiostolla rahasta sen me kaikki tiedämme aivan erityinen seikka johon haluaisin kiinnittää eduskunnan huomiota on on rajavartioston henkilöstötarpeet kaakkoisella rajalla esimerkiksi nuijamaalla on rakennettu eu tukien avulla

moderni usean kaistan rajanylitysasema mutta henkilöstöpulasta johtuen ei ole mahdollisuutta pitää kaikkia ylityskaistoja auki ruuhka aikoina tästä seuraa se että rajalla on todella pitkät jonot nimenomaan suomen suomen puolella ja erityisesti nyt kun itänaapurissa lomakausi alkaa jonojen pituus vain kasvaa tiedän että rajavartioston henkilökunta tekee parhaansa ja vilpittömästi työnsä mutta kun porukkaa ole tarpeeksi eikä ole varaa palkata niin sitä ei vain ole tähän hallituksen tulisi myöntää enemmän resursseja tämä on sellainen ongelma että tähän voitaisiin myöntää jopa täsmärahoitusta sillä tämä maksaisi itse itsensä takaisin kun nämä venäläiset matkustajat saapuvat suomeen he he tulevat tänne lomalle käyttävät täällä rahaa ostavat palveluita tavaroita kaupasta

myös voisi osaltaan osoittaa arvostusta rajavartioston ahkeralle ja tunnolliselle henkilökunnalle joka siellä tälläkin hetkellä tekee kansan puolesta työtä ja ja voisi sitä tehdä

myllykoskelle arvoisa puhemies edustaja myllykosken haaste jos niin voi sanoa on todellakin kannatettava koska koska sama mitä satakunnassa teemme soveltuu koko suomeen vietäväksi poliisin osalta on siirtynyt virkoja varsinais suomeen mikä mikä heikentää meillä vasteaikoja myös on ollut poliittinen päätös aikanaan jos jos johtajan saati laitoksen sijoituspaikka on joku muu kuin pori sekin on käsittääkseni poliittisen päätöksen paikka ei pelkän hakuilmoituksen tekstin niin pelastustoimi kuin poliisi kärsivät ehkäpä siitä että hallinto alkaa paisua siellä kulut kasvavat ja säästöt haetaan aina asemaverkosta ja palvelutasosta joten joten siinä olisi sarkaa myös sisäministerillä selittää sitä täytyy myös katsoa perään siellä myös edustaja kopran mainitsemat rajavartioston resurssit tulee ottaa huomioon heillä on esimerkiksi ei pienimpänä vaan varmasti isoimpana uuden ulkovartiolaivan hankinta joka lähivuosina täytyisi pistää harkintaan eli kyllä tässä haastetta voidaan ottaa vastaan ja se se kattaa kyllä koko maan ja kaiken sisäisen turvallisuuden parantamisen

arvoisa puhemies olen siitä kyllä samaa mieltä edustaja myllykosken kanssa että hyvää politiikkaa edistävät kaikki sellaiset toimenpiteet joilla oikeudenmukaisuuden tunnetta saadaan vahvistettua yhteiskunnassa mikä tässä keskustelussa poliisien määrästä ja vasteajoistakin on on oleellista on se että jos jos poliisi saa selvitettyä enemmän rikoksia niin sehän luonnollisesti tarkoittaa sitä että tarvitaan lisäresursseja myös näiden rikosten tuomioistuinten ja oikeusjärjestelmän

näin ollen tuomioistuimet ja nämä oikeusjärjestystä yllä pitävät instituutiot tahtovat ruuhkautua sitten tässä samassa rikostutkinnallisessa ketjussa tämän takia kokoomus lähtee omassa vaihtoehtobudjetissaan siitä että me emme voi hyväksyä oikeusvaltion ja kansalaisten oikeusturvan heikentämistä ja ja on mitä suurin syy näin ollen lisätä pysyvästi neljä pilkku viisi miljoonaa euroa

arvoisa herra puhemies hieman palaan tuohon mitä tuli sanottua en sitä takaisin vedä vaan pääosin edustaja kopra toi tässä tämän rajavalvonnan yhtenä elementtinä tähän keskusteluun niin täytyy sanoa että meillä pitää joustavoittaa mutta pitää joustavoittaa myös voisiko sanoa työehtosopimuksia niin me voimme katsoa mistä kustannukset syntyvät tämä varmasti voi olla ja tulee ehkä omaan nilkkaan jossain vaiheessa mutta toki täytyy kysyä että miksi kalliimmalla työehtosopimuksella olevaa henkilöstöä meillä on rajalla kun meillä olisi toisaalla niin sanotusti edullisempi ja asiantuntevampi henkilöstö eli meidän tullin ja rajan asioita pitää pystyä niin kuin tarkastelemaan meidän pitää pitää itärajan osalta myöskin huomioida se että meillä on läpikulkuliikennettä jota voitaisiin tullata rajalla jo porissa miksi meidän pitää

euroopasta ja euroopan rajojen ulkopuolelta

tullaaminen rajalla keskittää vain itärajalle kun meillä on mahdollisuus tehdä se täällä läntisellä ulkorajalla miksi me hyväksymme sen että meillä on tai oli hirvittävän pitkiä rekkajonoja tuolla itärajalla kun me olisimme voineet ja voimme jatkossakin tehdä sen vaikkapa porissa meillä on kaikki resurssit meidän pitää kansantalouden kannalta rakentaa tätä koko järjestelmää eikä tehdä siltarumpupolitiikkaa sitten joku sanoo no myllykoski täällä rakentaa erityisesti

se haluaa että porissa oleva yksikkö voisi enemmän tehdä sitä meillä on plommattuja kuljetuksia joita voidaan tarkastaa aivan yhtä hyvin mennessä ja tullessa myös meidän länsirannikon satamissa sitä kautta me pystyisimme helpottamaan sitä läpikulkuliikennettä siellä itärajalla edustaja kopra jostakin syystä olette kyllä tässä taas aivan niin kuin asian ytimessä kyllä meidän pitää pystyä tätä organisaatiota myös kehittämään ja sitä kautta luomaan lisää resursseja jotta voimme joustavoittaa

me tarvitsemme tänne maksavia asiakkaita rajan toiselta puolelta

täällä kun käydään tätä hyvää ja rakentavaa keskustelua edustaja myllykosken hurun heikkisen ja

muiden kanssa niin tuntuu siltä että jos me täällä nyt voisimme nämä asiat ratkoa ne varmasti päätyisivät kaikki parhain päin eikä kenelläkään olisi valittamisen aihetta mutta otetaan nyt vielä tämän turvallisuussektorimomentin kohdalla eli rajan ja poliisinkin osalta tämä senaatti kysymys käsiteltäväksi jotta jotta saadaan pöytäkirjaan merkintä että se on se on otettu huomioon ongelma on siis se että kiinteistöjen kunto on huono poliisi erityisesti joutuu runsaasti olemaan väistötiloissa ympäri suomen tiedän että kaakkois suomessa ollaan oltu jopa väistötilojen väistötiloissa ennen kuin on päästy sitten varsinaisiin uusiin tiloihin varmasti senaatti kiinteistöt tekee parhaansa näitä tiloja rakentaakseen mutta sekä poliisin osalta että rajavartioston osalta haaste tuntuu ylivoimaiselta henkilöstö joutuu olemaan epäterveissä tiloissa aivan liikaa monesti tilat joita sitten hallinnointiyhtiön toimesta rakennetaan eivät olekaan täysin tarkoituksenmukaisia ja niitä joudutaan sitten remppaamaan tai tekemään erityisjärjestelyjä ja niin edelleen tämä tuntuu kyllä hassulta uskon että jokainen osapuoli ja toimija tässä yhtälössä yrittää parhaansa ja tekee vilpittömästi töitä sen eteen että kaikki sujuisi hyvin mutta siitä huolimatta nämä ongelmat ovat meillä käsissämme

arvoisa puhemies meillä kempeleessä opetettiin että ihmisen suuruuden mittaa se kuinka pieniin asioihin hän puuttuu ilokseni saanut huomata että edustaja myllykoski ei pienistä asioista täällä jauha vaan keskittyy niihin suuriin ja meitä kaikkia koskettaviin teemoihin niin kuin juuri

jonka nostitte esiin puhuitte myös siltarumpupolitiikasta haluaisin puhua hailuodon vasteajasta koska siellä ei ole poliisipartiota eikä poliisilaitostakaan mutta en tästä siltarumpupolitiikkakommentista aiheutuen puhu nyt hailuodosta vaan puhun keiteleestä me saimme kaikki varmasti lukea lokakuussa iltalehdessä tästä järkyttävästä keiteleellä tapahtuneesta puukotusyrityksestä jossa poliisi oli hätäkeskuksen ilmoittanut että he eivät saavu keiteleelle selvittämään tätä puukotusyritystä koska puukko ei ollut osunut tähän potentiaaliseen uhriin jos se olisi osunut niin poliisi olisi siinä tapauksessa ehkä paikalle tullut tämähän on keiteleläisten näkökulmasta aivan järkyttävä tilanne koska lähin poliisilaitos on on kuopion tai iisalmen laitos tämmöinen maailma jossa poliisin vasteajat ovat yli seitsemänkymmentä minuuttia on on aivan pöyristyttävä uskon ja haluan uskoa siihen että tämän asian ratkaiseminen kiireellisessä järjestyksessä on varmasti hallitus oppositio rajan ylittävä